tarkoitukseni oli äänestää

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia keskustelu asiasta päättyi neljästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa sirpa paatero on outi alanko kahiluodon kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen ja thomas blomqvist eva biaudetn kannattamana vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi neljästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

ensimmäisen lakiehdotuksen

hylkäämisestä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

keskustelu asiasta päättyi neljästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa on ilmari nurminen hanna sarkkisen kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia keskustelu asiasta päättyi neljästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on riitta myller nasima razmyarin kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi

lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies

ministeri valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaosto valmistelee oikeusministeriön hallinnonalan talousarvion mietinnön osuuden ja siksi nyt sen jaoston puheenjohtajana esittelen mietinnön tältä osin

varsinaisessa talousarvioesityksessä esitettiin hallinnonalalle noin yhdeksänsadankuuden miljoonan euron kokonaismäärärahaa sitä täydennettiin talousarvion tarkistuksella seitsemällätoista pilkku viidellä miljoonalla eurolla ja lisäksi valiokunta lisäsi mietinnössä oikeusministeriön hallinnonalalle vajaat kolme miljoonaa euroa eli yhteissumma nousee noin

on merkittävästi enemmän kuin tänä vuonna on ollut käytettävissä

valiokunta on

ensi vuoden osalta

ensi vuonna määrärahat ovat kohtuullisen hyvällä tasolla ja näin päästään myös kehittämään muun muassa hallinnonalan tietojärjestelmiä jotka kattavat koko hallinnonalan niihin on varattu tässä lisäpanostusta seitsemäntoista pilkku neljä miljoonaa euroa tämä on erityisen tärkeää siksi että ensi vuoden jälkeen

määrärahojen taso alenee merkittävästi nykyisen kehyksen mukaan jotta tulevina vuosinakin voidaan luottaa oikeushallinnon hyvään toimintaan kansalaisten

tarvitaan sisällöllisiä uudistuksia monella tavalla ja tietojärjestelmät

vuosille kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi laadittu oikeudenhoidon uudistamisohjelma etenee ja se on tavattoman tärkeä asia valiokunta painottaa sitä voimakkaasti näin voidaan osaltaan turvata oikeusturvaa ja ja elää siinä tilanteessa jossa määrärahojen taso alenee toivottavasti näin ei kuitenkaan käy mutta tämän hetken kehykset siihen ovat johtamassa arvoisa puhemies muutamia huomioita mietinnön sisältä ja oikeusavun osalta on todettava että erityisesti pääkaupunkiseudun tuomioistuimet ovat ruuhkautuneet ja niissä on käytetty ja käytetään tällä hetkellä kohtuuttoman paljon tilapäistä henkilökuntaa tämä ei ole oikeusturvan kannalta hyvä tilanne ja siksi tähän valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota erityisesti alemmanasteisten tuomioistuinten työhön kannattaa panostaa koska näin myös ylempien oikeusasteiden ja muutoksenhakutuomioistuinten työmäärää keventää tähän tähtääviä toimenpiteitä onkin käynnissä

valiokunta on kiinnittänyt huomiota harmaan talouden torjuntaan valiokunnassa jaostossa totesimme hyvin yksiselitteisesti että eduskunta ei voi riippumattomien tuomioistuinten toimintaa määrätä millään tavalla mutta kuitenkin se voi lisätä ja nyt on lisännyt määrärahoja ruuhkautuneille tuomioistuimille ja oikeusapuun ja ulosottoon niin että harmaan talouden torjunta voi jatkua sillä tasolla millä se on tänä vuonna ollut tämä on hyvin merkittävä asia tässä yhteydessä huomioon otettavaksi poliisi ja syyttäjälaitos harmaan talouden torjuntaan rahoitusta ja nyt myös tuomioistuimet ja ulosotto saavat jolloin tilanne tältä osin paranee arvoisa puhemies lopuksi totean että rangaistusten täytäntöönpanon osalta myös on uudistuksia joita on tarpeen viedä eteenpäin vankiloiden osalta esimerkiksi vankilaverkkoa ylläpidetään nykyisessä tasossa ja parannuksia sille puolelle on myös tarpeen tehdä

arvoisa rouva puhemies kiitän valiokuntia kunta ja terveysjaostoa ja niiden puheenjohtajia tekemästänne perusteellisesta työstä nyt kun valtiovarainvaliokunta mietinnössään ehdottaa kaikkein ruuhkautuneimpien tuomioistuinten toimintaan sekä ulosottolaitokselle harmaan talouden torjuntaan yhteensä kahden pilkku kahdeksan miljoonan euron lisärahoitusta voin ilolla todeta että tällöin oikeusministeriön hallinnonalalla kaikki parlamentaarisen työryhmän keskeiset määrärahaehdotukset toteutuvat ensi vuoden budjetissa oikeusministeriön hallinnonalan budjettiesityksen loppusumma on yhdeksänsataakaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa kun valtiovarainvaliokunnan esittämät lisäykset otetaan huomioon kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna hallinnonalan organisaatioiden toimintaedellytykset jopa hieman paranevat ensi vuonna reaalinen muutos plus kuusi miljoonaa euroa johtuu ennen kaikkea hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon oikeusministeriön hallinnonalan osuus tästä lisämäärärahasta on vuositasolla seitsemäntoista pilkku viisi miljoonaa euroa tässä yhteydessä haluan vielä kerran kiittää puolueita niiden parlamentaarisessa työryhmässä vuosi sitten tekemästä erinomaisesta työstä syyskuussa tehty päätös määrärahakehyksistä merkitsee kuitenkin että hallinnonalan taloudellinen tilanne heikkenee vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lukien mikä johtuu valtiontalouden välttämättömistä sopeuttamistoimenpiteistä

valitusten käsittelyn perusteella korkeimman hallinto oikeuden resurssitarve perustuu viiteentuhanteen valitukseen turvapaikkajuttujen nopean käsittelyn kannalta on tärkeää kaikin mahdollisin keinoin tehostaa asioiden käsittelyä läpi koko turvapaikkaprosessin hakemusten jättämisestä aina muutoksenhakuun ja päätösten täytäntöönpanoon saakka

kuuden miljoonan euron lisärahoitusta turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyviin menoihin se on kohdistettu yksityiseen ja julkiseen oikeusapuun sekä hallinto oikeuksille ja korkeimmalle hallinto oikeudelle hallinto oikeudet varautuvat jo alkuvuodesta lisäämään henkilöstöä noin sadalla uudella työntekijällä ja korkein hallinto oikeus puolestaan noin kolmellakymmenellä uudella työntekijällä loppuun arvoisa puhemies haluan todeta että virtaviivaistamalla harkitusti oikeusturvakeinoja tulemme tästäkin haasteesta selviytymään kiitos

puhemies on ihan hyvä että valiokunta lisäsi kipeimpiin kohtiin pikkasen rahaa mutta niin kuin mietinnössä todetaan määrärahatilanne heikkenee kehyskaudella todella huolestuttavasti kaksituhattayhdeksäntoista jo yli kolmenkymmenen miljoonan euron verran kun julkisuudessa on nyt käyty keskustelua siitä onko eduskunnalla oikeutta kohdistaa määrärahoja ja perustella niitä muun muassa harmaan talouden torjunnalla niin olen sitä mieltä että kyllä on eduskunta ei voi mennä tietenkään riippumattoman oikeuslaitoksen ratkaisuihin vaikuttamaan mutta kyllä eduskunnalla on täysi oikeus perustella lisämäärärahojen osoittamista sillä että harmaa talous on paha ongelma ja talouteen sijoitetut rahat tulevat monin verroin takaisin ja kuten tuossa ministeri totesi niin varmasti tehostamistoimenpiteillä pystyään jotain saamaan aikaan mutta kyllä hallituksella nyt on tärkeä paikka päättää kun kevään jtsää julkisen talouden suunnitelmaa tehdään mikä on kansalaisten oikeusturva ja harmaan talouden torjunnan taso tulevina vuosina uudella kehyskaudella

arvoisa rouva puhemies
oikeusvaltio ja suomen täytyy toimia oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti siinä mielessä nuo ministerin linjaukset olivat hyviä nostan kuitenkin erään ehkä vähän inhimillisemmän näkökulman esille tiedän että ministeri lindström on miettimässä hyvin kuinka ulosotossa olevien ihmisten asemaa pystyttäisiin helpottamaan valtiohan toimii suurempana koronkiskurina kuin oikeastaan mikään muu järjestelmä kun otetaan huomioon niiden ihmisten tukala asema joilla siis on ulosottoperittäviä erilaiset maksut jotka tulevat päälle siihen korkotasoksi nousee hyvin helposti yli kaksikymmentä prosenttia kun sitä lähdetään laskemaan hyvin usein käy että henkilö joka on todella kiipelissä jo muutenkin ei oikein pääse irtautumaan siitä

löytyykö niitä keinoja millä millä heidän asemaansa voitaisiin helpottaa perijät kuitenkin

puhemies on todella hyvä eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti nyt lisätä näitä harmaan talouden torjuntaresursseja valiokunnassa ja meidän jaostossamme kuultiin monia erittäin huolestuneita puheenvuoroja asiantuntijoilta sen johdosta että tässä jää nyt valtiolta rahoja saamatta jos näitä rahoja kovin paljon lähdetään leikkaamaan olisi mielenkiintoista nyt kuulla miten ministeri arvioi olisiko silti vielä tehtävissä jotain jatkossa siihen että harmaan talouden vastaista työtä pystyttäisiin vielä pistämään paremmin kuntoon lisäksi haluaisin kysyä rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanteesta tulevaisuuden näkökulmasta asiantuntijat esittivät huolensa siitä että esimerkiksi viime kaudella hyväksytyn hyvän sosiaalihuoltolain mukaisia toimenpiteitä ei päästä tekemään vaan vangit viettävät yhä enemmän aikaa selleissään mikä ei kyllä paranna heidän mahdollisuuksiaan sitten sen vankilan jälkeisessä elämässä

arvoisa arvoisa rouva puhemies oikeusministeri kertoi tuossa hyvin hallinnonalansa alaisia asioita ja on hienoa että harmaan talouden torjuntaan edelleen kohdistetaan resursseja turvapaikka asiat huolestuttavat meitä kaikkia suomalaisia ja tiedämme että kustannukset kasvavat on juuri niin niin että ensi vuodesta me emme tiedä emme pysty ennustamaan vielä sitä kuinka paljon turvapaikanhakijoita on tulossa

nämä resurssit sinne eivät ehkä ole sitten riittäviä mitenkä te osaisitte ennustaa sinne tulevaisuuteen hyvä oikeusministeri kuinka paljon vielä lisäresursseja sinne tulemme kohdentamaan

arvoisa arvoisa rouva puhemies on erinomaisen hyvä että valtiovarainvaliokunnassa huomioitiin tämä harmaan talouden torjunta mutta toisin toisin kuin tässä tässä salissa on usein väitetty kyse ei ole ainoastaan rahasta täällä on monta kertaa virheellisesti väitetty että sdpn vaihtoehtobudjetin harmaan talouden satsaus perustuisi ainoastaan siihen kahteenkymmeneen olemme esittäneet lisämäärärahoina tässä on paljon tehtävää myös sellaisen lainsäädännön parissa johon ei tarvita rahaa otan yhden esimerkin alipalkan maksamisen kriminalisointi sdp on on esittänyt kahdennenkymmenennen kohdan harmaan talouden torjunnan ohjelmaa toteutuessaan se toisi merkittäviä lisätuloja valtiolle yksi tekijä joka kuuluu teidän hallinnonalallenne sekä työ että oikeusministeriön aiotteko tuoda esityksen alipalkan maksamisen kriminalisoinnista teidän puoluetoverinne

arvoisa puhemies meillä on hyvä ja toimeen tarttunut oikeusministeri lindström muutaman asian haluaisin esille nostaa avolaitoksissa meillä on vankeja jotka eivät kyllä sinne kuuluisi haluaisin kysyä ministeri lindströmiltä ohjaako meillä teidän mielestänne tällä hetkellä raha liikaa kriminaalipolitiikkaa toisena yleisen oikeustajun mukaisten tuomioiden saaminen olette käynnistänyt siinä oman työn miten se on etenemässä ja vielä kun aikaa on sakon muunto olemme luvanneet että sakon muunto tulee voimaan sovitulla aikataululla voitteko luvata eduskunnan edessä että tämä lainsäädäntö saadaan järjestykseen viimeisenä turvapaikanhakijat meillä on tapahtunut vakavia raiskaustapauksia saammeko me sellaisen viestin että tässä maassa ei raiskauksia hyväksytä ja se on automaatiopalautus jos tällaisia

rouva puhemies kysyisin ministeriltä että mitenkäs on käräjäoikeusverkoston laita me saimme harvinaisen mietinnön aikaiseksi lakivaliokunnassa elikkä yksimielisen mietinnön jossa me korostimme sitä että

jos lähdetään miettimään istuntopaikkoja ja muuta niin kriteerien pitäisi olla tiedossa että miten tätä käräjäoikeusverkostoa sitten lähdetään kehittämään tätä kriteeristöä peräänkuulutettiin mutta emme ole sellaista saaneet emmekä tiedä siitä mitään kysyisin ministeriltä onko teillä tästä tarkempaa tietoa nyt kun puhuttiin myös siitä että asioita tulee lisää ja on näitä ruuhkaantuneita istuntopaikkoja niin näkisin ettei ole mitään syytä jos halutaan ihmisten oikeusturvasta pitää kiinni istuntopaikkoja ainakaan vähentää tulisi kehittää mutta ei vähentää saisinko tähän vastauksen

turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu aiheuttaa kyllä merkittäviä paineita myös oikeuslaitokselle ja siinä mielessä on hyvä että täydentävässä talousarvioesityksessä helsingin hallinto oikeudelle ja korkeimmalle hallinto oikeudelle osoitettiin nämä reilun seitsemän miljoonan euron lisäresurssit turvapaikkahakemuksia koskevien valitusten käsittelyä varten mutta silti kun tiedämme ne paineet joita koko viranomaisketjuun kohdistuu ja ja myös
arviot tulevista turvapaikanhakijoista saattavat vielä muuttua edelleen on on kyllä huoli siitä millä tavalla oikeuslaitos tästä selviää on erittäin tärkeää että nämä voimavarat turvataan turvapaikka asioiden viranomaisketjun kaikilta osin jotta ei muodostu pullonkauloja miltään

rouva puhemies suomalainen oikeusvaltio on toki haasteiden edessä tällaisessa tilanteessa kun turvapaikanhakijoita tulee paljon on syytä kiinnittää huomiota oikeusapuun ja hakemusten käsittelyyn liittyviin asioihin kustannukset näissä asioissa nousevat mikä on ministerin arvio tulevan vuoden kustannuksista haluaisin vielä kuulla sen ja toinen harmaan talouden torjunta on todettu monessa yhteydessä kannattavaksi toiminnaksi ovatko nyt esitetyt satsaukset mielestänne riittävät

suden kannanhoidollisista poikkeusluvista on tehty lukuisia valituksia lähestulkoon jokaisesta poikkeusluvasta on valitettu ja näin tukittu hallinto oikeuksia valittajia ovat olleet eri luonnonsuojeluyhdistykset ja sellaiset tahot joilla ei välttämättä ole edes asianosaisuutta tähän kyseiseen asiaan kysynkin arvoisalta ministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta jotta tällaisilta niin sanotuilta tarpeettomilta ja turhilta valituksilta vältyttäisiin ja valitusoikeus olisi vain niillä tahoilla joilla todella on asianosaisuus siihen asiaan josta ollaan valittamassa

puhemies ensinnäkin tuomioistuinlaitokseen esitetyt lisäresurssit ovat erittäin tärkeitä jotta historiallisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä ei ruuhkauttaisi liikaa helsingin hallinto oikeutta ja korkeinta hallinto oikeutta toinen asia jonka haluan nostaa esiin liittyy ensi vuoden alussa voimaan astuvaan uuteen isyyslakiin sen myötähän isyyden tunnustamisprosessi yksinkertaistuu ja lapsen oikeus tietää molemmat biologiset vanhempansa paranee esitykseen kuitenkin liittyy edelleen myös puutteita se ei esimerkiksi sisällä äitiyden määrittymistä koskevia pykäliä joiden avulla myös naisparin perheeseen syntyvän lapsen vanhemmuus voitaisiin tietyin edellytyksin vahvistaa ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan eri ja samaa sukupuolta olevia

puhemies edustaja pelkosen jäljiltä on hyvä jatkaa samassa aihepiirissä lapsen etu ja lapsen oikeuden toteutumiset suuressa ja isossa roolissa lakivaliokunnan työskentelyssä erityisesti juridisiin oikeuksiin kiinnitetään huomiota ja näillä oikeuksilla ja tiedolla biologisesta alkuperästä voi olla vaikutusta jopa lapsen terveyteen kyse voi joskus olla jopa hengestä ja elämästä kun puhutaan vaikkapa elinsiirrännäisistä tosiaan tasa arvoisen avioliittolain liitännäislakeina tuota isyys ja äitiyslakiakin on on muokattu mutta vielä jäävät lait siltä osin puutteellisiksi että myös minä yhtyisin niiden joukkoon jotka kysyvät että koska esimerkiksi isyyslakiin olisi odotettavissa uusia muutoksia ja mitä tulee vaikeisiin rikoksiin raiskauksiin jotka kohdistuvat esimerkiksi lapseen on yhä työtä uhrin aseman parantamisessa ja koko

haluan kiittää tästä lisärahoituksesta nyt ja myös siitä mitä hallitus on aikaisemmin antanut lisärahoitusta oikeudenhoidolle nyt tosiaan pääsemme siihen parlamentaarisen työryhmän rahoituksen tasolle ja viime kaudella sain johtaa ilokseni tätä työryhmää tämä on hienoa mutta samalla toivon että myös niitä uudistuksia kuten ministeri tuossa sanoi muun muassa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa pannaan vauhdilla vireille koska pelkkä lisärahoitus ei tätä haastetta ratkaise vaan myös uudistaminen mutta sitten haluaisin ottaa ja kiittää ministeriä että olette ollut hereillä tässä

jatkokäsittelyssä elikkä kun tulee kielteisiä turvapaikkapäätöksiä niistä valitetaan hallinto oikeuksiin ja nythän te olette jo tehnyt kevennyksiä kokoonpanoihin kysynkin teiltä aiotteko vielä jatkaa asioiden hajauttamista eri hallinto oikeuksiin sekä laajennatteko tätä jatkokäsittelylupaa ja edelleen kevennätte kokoonpanoja oikeusturvaa vaarantamatta

arvoisa puhemies kun tässä nyt keskustellaan oikeusministeriön hallinnonalasta niin olisin ministeriltä kysynyt siitä että ensi vuonna varsinkin liikenteen puolella tuntuvasti sakkorangaistuksiin tulee korotuksia niitä varmasti voi ainakin taloudellisilla vaikutuksilla perustella no sitten hieman on tullut kyllä kritiikkiä siitä pystyykö niitä perustelemaan esimerkiksi liikenneturvallisuuden parantamisella ja tässä yhteydessä on noussut nyt esille että ensi vuodesta alkaen osissa rangaistuksia esimerkiksi ylinopeuden osalta meillä olisi kovemmat tuomiot kuin esimerkiksi pahoinpitelystä tämä on nyt nostanut hieman keskustelua kansalaisten parissa että onko tämä ihan yleisen oikeudentajun mukaista ja tätä on varmasti hyvä tässäkin salissa pohtia ja nyt kun teillä on tämä pohdinta käynnissä näistä muistakin seuraamuksista ja rangaistuksista niin olisin kysynyt miten nyt nyt vastaatte tähän kritiikkiin mikä tulee nimenomaan näihin oikeudentuntokysymyksiin että ylinopeudesta saa isomman tuomion kuin esimerkiksi pahoinpitelystä

lapin näkökulmasta on äärettömän tärkeää että nyt tässä esityksessä on sitouduttu tekemään selvitys ilo satakuusikymmentäyhdeksän yleissopimuksen mahdolliseen ratifiointiin liittyvistä kysymyksistä ja tässä selvityksessä selvitellään ennen kaikkea alkuperäiskansamääritelmää sekä mahdollisia maaoikeuksia kuten kaikki tiedämme tilanne on ollut tuolla ylä lapissa äärimmäisen tulehtunut jo vuosikymmeniä ja tälläkin hetkellä erittäin valitettavia uutisia sieltä tulee ollaan äidytty jopa väkivaltaisuuksiin saakka olisin kysynyt ministeriltä millä tavalla tämä tutkimus tullaan toteuttamaan ja mikä on sen aikataulutus
vielä edustaja laukkanen ja sen jälkeen ministerille kolme
arvoisa rouva puhemies suomalaisen yhteiskunnan oikeusvaltiokäsitys rakentuu oikeuslaitoksen riippumattomuudelle tällä riippumattomuuden käsityksellä tarkoitetaan myös tuomioistuimen taloudellista riippumattomuutta ja sellaista itsenäisyyttä joka on taloudellisista suhdanteista vapaata kaikissa olosuhteissa ja kansalaisille turvattua varallisuudesta riippumatta korkeimman oikeuden väistyvä presidentti pauliine koskelo esitti syvän huolensa siitä että tällä hetkellä raha pyrkii ohjaamaan oikeuslaitoksen toimintaa tuomioistuintoiminta syyttäjänviraston toiminta ulosottoviraston toiminta kaikki ovat ilmaisseet huolensa jatkuvasta resurssien puutteesta syyttäjänvirasto jopa ilmoitti että eivät pysty ottamaan käsittelyyn kuin kaikista vakavimmat asiat rahanpuutteen vuoksi kysyn miten ministeriö aikoo tähän tilanteeseen jatkossa näiden lisäysten lisäksi mitä nyt esitetään

kolme minuuttia siitä paikalta

koetan vastata niin moneen kuin ehdin ja sitten jatkan myöhemmin eli aloitetaan tästä edustaja uotilan ja monen muun kuten edustaja huovisen esille nostamasta harmaan talouden torjunnan tulevaisuudesta hallitus on linjannut että harmaan talouden torjuntaa tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin tämä että valtiovarainvaliokunta on lisännyt tähän rahaa tietysti osoittaa kuinka tärkeänä tätä pidetään minun mielestäni tämä on varmaan sellainen yhteinen jos käytän tätä hieman kömpelöä sanaa tahtotila että harmaan talouden torjuntaa tullaan jatkamaan harmaan talouden seurantaa on myös hallituksessa pohdittu ihan vakavasti ja me otamme

todella isosti huomioon sitten no mennään asia kerrallaan edustaja rossi kiinnitti huomiota näihin ulosottoasioihin ja velkaantuneitten aseman helpottamiseen ja se on ihan totta meillä on pohdinnassa nyt parastaikaa omn puolella se mitä mitä näille asioille voisi tehdä

on semmoinen asenne että aina pitää maksaa velkansa mutta se pitääkö se maksaa henkensä edestä on tietysti iso kysymys eli eli jonkunlainen oikeudenmukaisuus inhimillisyys näissä asioissa tulee olla ja siinä että ihmiset saisivat jossakin vaiheessa anteeksikin näitä asioita me näitä asioita pohdimme mitä näille voisi tehdä jatkuvasti on käyty

kanssa mitkä olisivat ne keinot keinot helpottaa näiden velkaantuneitten asiaa tämä on iso juttu ja on minulla pöydällä mietinnässä sitten yksityiskohtaisemmin edustaja lindtman alipalkan kriminalisointi asia on tietenkin äärettömän tärkeä ja semmoinen sitten hallituksen sisällä käydä neuvottelu liittyen tähän onko tämä se hallitus joka tämän tuo esille minä en ole siinä asemassa että minä tässä nyt esitän että tänne tänne se tuodaan mutta minä voin esittää sitä hallituksen sisällä keskusteltavaksi että mikä on sitten se hallituksen kanta se päätetään sitten

kun tämä on noussut tässä turvapaikanhakijakeskustelussa pinnalle niin meidän täytyy nyt tarkastella koko tämä lainsäädäntö mitä ovat ne työkalut millä me me voimme vastata näihin näihin haasteisiin mitkä ovat nyt päällä koska lainsäädäntö on laadittu toisessa ajassa tämä työ on käynnissä

arvoisa puhemies oikeusturva on perusoikeus ja toimiva oikeudenhoito on yksi tärkeimmistä peruspilareista meidän demokraattisessa yhteiskunnassa on hyvä että valtiovarainvaliokunta nyt lisää jonkun verran määrärahoja tuomioistuimille toisaalta voitaisiin sanoa näin että pitäisi olla itsestään selvää että oikeusvaltiossa tämä rahoitus on hoidettu niin ettei eduskunnan joka vuosi tarvitsisi tehdä näitä lisäyksiä

arvoisa puhemies verohallinto on arvioinut että suomi menettää joka vuosi neljä viiva kuusi miljardia euroa harmaalle taloudelle ja tämäkin on varovainen arvio tämän vuoksi sosialidemokraatit ovat nostaneet harmaan talouden torjunnan keskeiseksi osaksi omaa vaihtoehtobudjettiaan sdp on julkaissut myös yli kahdennenkymmenennen kohdan ohjelman harmaan talouden torjumiseksi jossa esitetään muun edustaja lindtmaninkin esiin nostamaa alipalkkauksen kriminalisointia

lakivaliokunta antoi yksimielisen lausunnon tästä budjetista ja siellä peräänkuulutimme näitä harmaan talouden torjunnan määrärahoja ja ne saimme tämäkin on hyvä asia mutta ei kuitenkaan suinkaan riittävä ministeri lindström oletteko valmis tarttumaan sdpn esitykseen harmaan talouden torjunnan ohjelmasta tämä on yksi niitä kohtia joista oikeasti valtiolle voitaisiin saada myös kassavirtaa ja tätä taloudellista tilannetta pystyttäisiin

arvoisa rouva puhemies myös minun kysymykseni olisi liittynyt saamelaiskysymyksiin ja siihen että aika pitkäänhän on jo neuvoteltu pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta olisin kysynyt siitä missä vaiheessa se on kenties tulossa eduskuntaan ja monin osinhan se varmasti on jo valmistumassa hyvin pitkällä lisäksi sitten saamelaiskäräjälakiahan ollaan myöskin uudistamassa missä vaiheessa tämä prosessi menee tietenkin tilanne pohjoisessa on viime vuosina ollut varsin tiivis saamelaiskysymysten osalta joten olisi tärkeää että päästäisiin sitten näissä asioissa myöskin eteenpäin ja vaikka se ei suoraan oikeusministeriön hallinnonalalle kuulukaan niin täytyy kuitenkin kiittää tässäkin vaiheessa jo siitä että esimerkiksi kielipesärahoitusta kolmellasadallatuhannella lisätään mikä on merkittävä asia

arvoisa puhemies juuri tässä syksyllä lakivaliokunnassa oli käsittelyssä sakon muuntorangaistusta koskeva hallituksen esitys jossa peruttiin aiempi sakon muuntorangaistus kuitenkin oikeusministeriössä valmistellaan nyt uudelleen uudelleen tätä lakiesitystä ja tarkoitus olisi saattaa se voimaan samassa aikataulussa kuin aiempi sakon muuntorangaistuksen laki tämä laki on erittäin tärkeä monien liikkeenharjoittajien oikeusturvan ja työturvallisuudenkin kannalta voimmeko odottaa että tämä laki tulee eduskunnan hyväksyttäväksi hyväksyttäväksi alkuperäisessä aikataulussa

puhemies täällä talousarvioesityksessä todetaan tällä kyseisellä hallinnonalalla että että nämä tuomioistuimen käsiteltävät asiat ovat monimutkaistumaan päin tämähän on huono asia ihmisille jotka oikeudessa joutuvat käymään koska tämä oikeudenkäynnin ennakoitavuus heikentyy yhtenä syynä tähän mainitaan erityisesti euroopan unionin säädösten ulottuminen vähitellen yhä laajemmalle alalle hallintolain käytössä sekä yksityis että rikosoikeudessa kysynkin eikö suomen tulisi ottaa entistä aktiivisempi rooli että pystyisimme estämään tätä suomen edun vastaista eu sääntelyä

palaisin yhteen asiaan joka ei ole nyt suoraan budjettiasia mutta tärkeä asia oikeusministeriön kannalta ja se on se että nyt arvoisa oikeusministeri teillä on runsaan puolen vuoden kokemus kahden erittäin vaativan ja haastavan tehtävän hoitamisesta oikeusministerin ja työministerin jään pohtimaan mikä on teidän kokemuksenne tämän puolen vuoden jälkeen tehän teette niin kuin itse sanotte sitä työtä mikä hallituksen neuvotteluissa on sovittu ja siitä kaikki kunnia mutta oletteko huomannut esimerkiksi tämän pakkolakipakettilainsäädännön yhteydessä että voi tulla vaikea ristiriitatilanne että pystyykö oikeusministeri antamaan

oikeudelliselta kannalta hyviä neuvoja työministerille olosuhteissa joissa joutuu ottamaan vastuuta molempien ministeriöiden johtamisesta en pidä sitä ongelmana että oikeusministerinä on maallikko eihän meillä puolustusministerinäkään ole sotilas eikä kenraali että kyllä maallikko pystyy oikeusministeriötä johtamaan ja annan tästä teille täyden tunnustuksen mutta tämä ristiriita ja

kuulla ministeriltä että sipilän hallitus tältäkin osin noudattaa parlamentaarisen valmistelun pohjaa ja tuloksia tämä edustaja tolvasen työryhmä teki hyvää työtä ja on hienoa että hallitus on on ottanut tähän ohjelmaansa ja myös käytännön toimintaan niitten linjausten eteenpäinviemisen se on kunnia

tosin tämä sdpn arviohan että kymmenkertaisena tulee takaisin on tietysti yhtä heikolla pohjalla kuin koko vaihtoehtobudjettikin mutta se on nyt sivuseikka ja nyt puhutaan oikeusministeriön alasta käräjäoikeusverkoston osalta tämä oikeudenhoidon uudistamisohjelma esittää rajua leikkausta käräjäoikeusverkostoon mikä on ministerin kanta tähän koska meillä todettiin lakivaliokunnassa linjaus että näin näin mittaviin leikkauksiin ei pidä mennä ja jos tehdään joitain ratkaisuja pitää olla selvät kriteerit siitä millä tavalla istuntopaikkoja tai muita sitten karsitaan jos siihen mennään

arvoisa puhemies edustaja rantakangas ottakaa tuo puheenvuoro kokonaan uusiksi te nyt harrastatte huolellista ja annatte väärää tietoa juuri hetki sitten tässä salissa sanoin että meidän arviomme perustuu kaksikymmentäkolme kohtaiseen harmaan talouden torjuntaohjelmaan äsken kysyin aikooko oikeusministeri esittää alipalkkauksen kriminalisointia minulla on ainakin yksi tukija tälle ajatukselle se on nimittäin ryhmänjohtaja lindström viime kaudelta te allekirjoititte edustaja tolppasen aloitteen siitä että alipalkan maksaminen pitäisi kriminalisoida aiotteko te nyt käyttää sitä valtaa joka teillä oikeusministerinä on ja edustaja rantakangas kysytäänpä tästä kahdenkymmenenneljän kohdan käykö teille se että mahdollistetaan korruptiorikosten ilmoittaminen esitutkintaviranomaisille salassapitosäännösten estämättä uskon että se se zyskowiczille käy käykö käykö kanneoikeus

kaksikymmentä miljoonaa lisää rahaa harmaan talouden torjuntaan ja kaksisataa miljoonaa takaisin tämä oli se kritiikin kohde koska jokainen ymmärtää sen että että tällä panoksella ei saada kymmenkertaista tulosta jos tällainen olisi sinne kannattaisi panna varmaan sitten miljardi niin meillä ei olisi kestävyysvajetta ollenkaan tässä mielessä kritiikki kohdistui siihen teidän esittämäänne panokseen ja tuotokseen mitä tulee nämä esitykset mitä teillä on siellä ohjelmassa ovat hyviä ja varmasti porukalla porukalla eteenpäinvietäviä mutta tämä teidän budjettinne pohja on sillä tavalla heikolla pohjalla se on suolla vähän tässä mielessä tähän tämä kritiikki pohjautui mutta viedään yhdessä eteenpäin ja me kaikki olemme sitä mieltä että harmaata taloutta pitää torjua oli hyvä että hallitus lisäsi budjetin täydennyksessä määrärahat jotka sieltä puuttuivat ja vie eteenpäin tätä parlamentaarisen työryhmän

ja hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin noin kahdenkymmenen miljoonan harmaaseen talouteen olin kahteen otteeseen vielä neuvottelujen aikana yhteydessä johtaja hirvoseen superasiantuntija näissä että kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa on se realistinen tavoitetaso joka sillä voidaan saavuttaa nyt demarien on kaksikymmentä miljoonaa ja kaksisataa miljoonaa se on aivan siinä asiantuntijatasoisessa suhteessa mikä oli jo aiemminkin ja on johtanut merkittävään tulokseen niitten tavoitteitten kohdalta joita silloin

arvoisa rouva puhemies kun ulkomaalainen suomessa tekee törkeän rikoksen tai syyllistyy toistuvasti rikokseen hänet voidaan karkottaa maasta nykyinen prosessi on sellainen että ensin poliisi virkavastuulla tekee maahanmuuttovirastolle esityksen karkottamisesta sen jälkeen maahanmuuttovirasto päättää sen jälkeen tästä päätöksestä voi valittaa hallinto oikeuteen ja sen jälkeen vielä voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto oikeudesta eikö tämä viimeinen vaihe ole täysin tarpeeton ja aiotteko ministeri lindström poistaa sen oikeusprosessien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi

lainkaan valitusmahdollisuutta korkeimpaan hallinto oikeuteen

arvoisa puhemies erittäin hyvä puheenvuoro edustaja zyskowiczilta ja olen täysin samaa mieltä on hyvä että turvapaikkahakemusten käsittelyä nyt nopeutetaan koska se vaikuttaa vastaanottojärjestelmän kustannuksiin turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on lisännyt muun muassa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää miten tähän aiotaan puuttua oikeusministeriön

rouva puhemies on erinomaisen hyvä asia että edustaja rantakangas otti tämän vaihtoehtobudjetin tuottoarvion esiin ja niin kuin sanoin se ei perustu ainoastaan siihen kahdenkymmenen miljoonan lisäsatsaukseen vaan tähän laajaan ohjelmaan josta nyt olen ottanut kolme esimerkkiä arvoisa puhemies edustaja rantakankaan lisäksi pääministeri sipilä kritisoi sdpn vaihtoehtobudjettia hötöksi juuri tämän harmaan talouden torjunnan takia on ehkä syytä palauttaa mieleen mikä oli viime kaudella keskustan vaihtoehtobudjetissa harmaan talouden osuus se oli kuusisataa miljoonaa euroa ilman mitään ohjelmaa ilman mitään panostuksia edustaja rantakangas ja silloinen puheenjohtaja sipilä naama pokkana esittivät kuusisataa miljoonaa euroa täysin ilmasta meillä lisäsatsaukset meillä on ohjelma nyt kysyn oikeusministeri lindström otatteko nämä meidän esityksemme vastaan aiotteko paneutua harmaan talouden torjuntaan niin kuin me olemme esittäneet

niin kuin sanoin meillä kaikilla on yhteinen näkemys siitä että pitää antaa eduskunnasta ja hallituksesta viestiä että harmaata taloutta ei hyväksytä ja tehdä kaikki toimenpiteet siihen siitä varmasti me olemme kaikki samaa mieltä ja kaikki hyvät esitykset mitä tulee myös oppositiolta varmasti ministeriö ottaa huomioon ja toimeenpantavaksi

totta kai on höttöä ei siihen usko kukaan te uskotte koska te olette tehneet budjetin ja teidän pitää saada se kolmesataa miljoonaa näyttämään positiiviselta tämä ensi vuoden esitys mutta te ette esitä siellä vaihtoehtobudjetissanne sitä kolmen miljardin sopeutusohjelmaa mitä te vaaleissa esititte nyt täällä edustaja lindtman puhui jostain kuudestasadasta miljoonasta te löitte kolme miljardia pöytään säästöjä sopeutuksia ja teillä budjetista pieni murto osa

arvoisa rouva puhemies jos nyt lähdettäisiin ensiksi vielä tästä harmaan talouden torjunnasta jottei tule mitään vääriä käsityksiä niin sanon että kyllä hallitus siis suhtautuu erittäin vakavasti näihin sosialidemokraattien esityksiin koska ne ovat ihan järkeviä esityksiä talouspoliittinen ministeriryhmä on on ottanut tämän asian niin sanotusti työn alle eli nyt tutkitaan kaikkia niitä toimenpiteitä mitä edellisen hallituksen aikana on hyvää työtä tehty ne linjataan mitä on jo tehty mitä ollaan tekemässä ja mitä on järkevää ehkä tulevaisuudessa tehdä niin että tämä työ on käynnissä tulkoon tämä nyt ihan selkeästi sanotuksi sitten iso asia kysymys

edustaja hänninen kysyi edustaja rantakangas kysyi näistä voi olla että joku muukin mitä siinä nyt sitten pitäisi ottaa huomioon juttumäärät matkustaminen tekniikka investointitarpeet vuokrataso mutta ei pidä missään nimessä unohtaa oikeusturvaa koska se on kaikkein tärkeintä minun mielestäni että se oikeusturva toteutuu näiltä pohjilta tietenkin sitten katsotaan mikä se linjaus on tässä on tehty menneinä vuosina isoja rankkoja leikkauksia liittyen äärettömän kipeä ja vaikea asia ei minulle siitä tarvitse muistuttaa muistan sen vain viime vaalikaudelta kun hovi ja hallinto oikeusverkostoa uudistettiin mutta ei mennä siihen nyt eli tämä asia on tietenkin kovasti mietinnässä että muun muassa näitä asioita tässä täytyy katsoa koska sitten mitä sinne ikinä jääkään niitä käräjäoikeuksia siellä pitää tekniikan olla kunnossa joudutaan investoimaan niin että voidaan näitä oikeuden istuntoja pitää pitää myös niin ettei ihmisen tarvitse aina ajella sinne sinne oikeuteen edustaja zyskowiczilla oli äärettömän ajankohtainen puheenvuoro liittyen nyt näitten valitusprosessien ja ylipäätään turvapaikanhakijoitten prosessin nopeuttamiseen olen moneen kertaan oikeusministeriössä antanut tehtäväksi selvittää mitä me voimme tälle asialle tehdä niin että oikeasti nämä prosessit nopeutuvat vuosista kuukausiin sitäkin prosessia täytyy nopeuttaa te olette aivan oikeassa en tiedä kuinka vankasti minun se pitää sanoa mutta kyllä minä olen sen asian rautalangasta vääntänyt meidän virkamiehillemme että tätä työtä pitää nopeuttaa se paine tulee myös maahanmuuttoministeriryhmästä se tulee minulle ja sitä kautta se menee sinne eteenpäin

arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä että oikeudenhoitoon ja sisäiseen turvallisuuteen osoitetaan lisäresursseja kiitos ministeri lindström teille siitä etenkin tuomioistuinlaitosten rahoitustilanne on jo kauan ollut hyvinkin tiukka siellä tarvitaan lisää resursseja oikeusministeriön hallinnonalan kustannukset muodostuvat hyvin pitkälti henkilöstö ja toimitilakustannuksista tässäkin tilanteessa on hyvä että vankilaverkosto pidetään nykyisellään ja vankiloita peruskorjataan tarpeen mukaan

tarvitaankin pitkäjänteisyyttä arvoisa ministeri lindström mikä on pelson vankilan peruskorjauksen tilanne tällä hetkellä lähteehän se työ

lopuksi haluaisin sanoa että oikeusministeriön hallinnonalan tilat ovat hyvinkin arvokkaita tiloja käydäänkö senaatti kiinteistöjen kanssa keskustelua näistä toimitilavuokrista

puhemies poliiseilla ja syyttäjillä on ollut tiukkaa ja nyt on tulossa hieman lisäyksiä mutta kysyisin semmoisesta asiasta josta täällä ei ole ollenkaan keskusteltu eli siitä että nyt pidätettiin
kaksi turvapaikanhakijaa joita epäillään rikoksista

meillä oli vuonna kaksituhattaseitsemän rikosoikeudenkäynti joka liittyi siihen että oli ollut joukkotuhontaa ruandassa ja tämä oikeudenkäynti kesti viisi vuotta

juuri olin tulossa siihen että se maksoi suomelle miljoonia silloin jo käytiin periaatteellista keskustelua siitä millä perusteella näitä oikeudenkäyntejä käydään suomessa erityisesti nyt tässä taloudellisessa tilanteessa kysynkin ministeriltä sitä onko nyt pohdittu minkäänlaista uudenlaista ohjeistusta tässähän on aika aika ohut liittymä suomeen ollaan turvapaikanhakijoina niin että olisiko tässä sitä mahdollisuutta että tätä ei käsiteltäisi suomessa ja miten on näiden henkilöiden palauttaminen takaisin mielestäni tässä taloudellisessa tilanteessa meidän täytyy ottaa nyt huomioon että näitä voi olla tulossa lisääkin minkä minkä linjan me otamme näiden näiden terroristirikosten kanssa

välttämätöntä että kunta ja terveysjaostossa lisäsimme ulosottoon yksi pilkku kolme miljoonaa euroa tämä siksi että lisäresurssien suuntaaminen vain käsittelyketjun alkupäähän poliisille ja syyttäjälaitokselle olisi helposti johtanut asioiden ruuhkautumiseen tuomioistuimissa ja ulosotossa tällä lisäyksellä ikään kuin saimme sitten estettyä sen ettei tuo ulosoton noin kymmenen miljoonan kertymä

arvoisa puhemies minusta on kyllä varsin vastuutonta se että jos puhumme harmaan talouden torjunnasta niin täällä jotkut kehtaavat sanoa esityksiä siihen liittyen hötöksi kyllä minä sanon ihan suoraan että olisin toivonut myös puhemies että edustaja rantakangas nyt jäänyt kuuntelemaan nimittäin kun katselee tätä keskustan edellistä vaihtoehtobudjettia kun rupesimme vastuullisesti omaamme laatimaan tietenkin tutustuin tähän ja piti oikein silmälasit kaivaa kun en meinannut uskoa silmiäni niin keskusta oli löytänyt kuusisataa miljoonaa harmaan talouden torjumisesta me muuten tutkimme nämä ehdotukset ja huomasimme että näin on siellä on höttöä melkeinpä kahdeksankymmentä prosenttia näistä rahoista ja siksi emme harmaan talouden ohjelmaamme rakentaneet tämän keskustan esityksen varaan vaan hyvin vastuullisesti meillä on toimenpideohjelma jossa on todella monta esitystä harmaan talouden torjumiseksi se on vakava asia sillä voidaan saada yhteiskunnalle paljon lisää verotuloja oli ihan hyvä kuulla että ministeri sanoi että otetaan vakavasti tämä minulle sopii erinomaisesti että käydään yhdessä nämä
arvoisa puhemies myös sisäisen turvallisuuden näkökulmasta on myönteistä että täällä nyt todetaan että vankilaverkosto pidetään ennallaan yksittäiseen kysymykseen jonka edustaja torniainen jo otti tuossa esille vaalassa olevan pelson vankilan peruskorjauksestahan jos oikein muistan tehtiin päätös jo vuonna kaksituhattakymmenen siihen varattiin myös määrärahat mutta siitä huolimatta tätä peruskorjausta ei ole toteutettu ilmeisesti yksi ongelma on se että jos peruskorjaus tehdään niin siitä seuraa se että senaatin vuokrakulut nousevat merkittävästi ja määrärahoja nouseviin vuokrakuluihin ei ole olemassa nyt valtiovarainvaliokunta on ottanut selkeän linjan siihen että että valiokunta pitää tärkeänä että että muun muassa pelson vankilan peruskorjaushanke toteutetaan aikataulun mukaisesti arvoisa ministeri yksittäisenä kysymyksenä millä tavalla olette ajatellut tätä asiaa peruskorjausta vietävän nyt eteenpäin

helsingin hallinto oikeus ja korkein hallinto oikeus saivat lisäresursseja seitsemän pilkku seitsemän miljoonaa euroa ja ministeri tuossa kertoi että niillä voidaan palkata jopa satakolmekymmentä henkilöä lisää purkamaan tuota turvapaikkahakemuksista aiheutuvaa ruuhkaa valtiovarainvaliokunta on pitänyt tärkeänä sitä että oikeuslaitokset ovat riittävästi resursoituja mutta samalla myös kiinnittänyt huomiota siihen että näihin toimintaprosesseihin täytyy kiinnittää huomiota ei se voi olla vain niin että aina lisätään rahaa jotta saadaan lisää väkeä vaan ne prosessit ja toimintamallit pitää saada joustaviksi ja nopeiksi missä vaiheessa tämä asia nyt on menossa toiseksi kysymykseksi kysyn vielä tuosta liikennekaaresta sen yhteydessä on tarkoitus liikennerikosten seuraamusjärjestelmä käydä läpi missä vaiheessa on se että lievemmät liikennerikokset muutettaisiin hallinnollisiksi seuraamuksiksi silloin ajo oikeuteen vaikuttavien rikkeiden määrää voitaisiin vähentää

arvoisa rouva puhemies palaisin vielä tähän harmaan talouden talouden keskusteluun ja haluan kyllä myös osaltani kiittää ministeriä siitä linjauksesta että kaikkiin vakavasti otettaviin esityksiin suhtaudutaan myös hallituksen puolella vakavasti ja niihin tutustutaan ihan ilman sarvia ja ja hampaitahan näitä pitää katsoa mitkä ovat parhaat keinot

avaamaansa keskustelua oli hyvin ikävää kun keskustelu siihen saakka oli käyty mielestäni aivan asiallisessa hengessä tässä salissa että sitten alettiin väitellä että meidän vaihtoehtobudjettimme perustuu joillekin aivan omituisille laskelmille kun me olemme selvittäneet ja jaostossa olemme kuulleet harmaaseen talouteen liittyviä asiantuntijoita kannattaa nyt ihan vaikka kopiot ottaa edustaja rossi edustaja rantakankaalle näistä materiaaleista joita me olemme saaneet

vastausta oikeus ja sisäasiainministeriön keskinäiseen riippuvuuteen liittyen tuohon käräjäoikeusverkostoasiaan säästöpaineet ovat todella kovia ja on toki sellaisia sivukanslioita joiden lakkauttaminen toisi säästöjä oikeusministeriölle mutta kustannuspaineet siirtyisivät monessa tapauksessa sisäministeriön hallinnonalalle ja tällöinhän tämmöinen nollasummapeli ei ainakaan julkista taloutta millään tavalla ole helpottamassa näin on erityisesti sellaisilla paikkakunnilla joiden läheisyydessä on vankila mikä vaatii sitten tietysti poliisien resursseja

arvoisa arvoisa puhemies vielä tähän harmaaseen talouteen tämän hetken keskustelun tärkein puheenvuoro oli ministeriltä sen vuoksi että hän totesi että sdpn esittämä konkreettinen harmaan talouden torjuntaohjelma on vakavasti otettava ja ne ideat menevät hallituksen pöydälle arvo arvo siitä viime hallituskaudella jota kokoomus myös johti määriteltiin yhdessä että se ohjelma tuottaa kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa eikä sitä kukaan kyseenalaistanut koska se tuotti sen määrän ei se tulevakaan ohjelma tai toiminta kahtasataa miljoonaa tuota ellei se ole uskottava ohjelma ja sen vuoksi me joka mahdollistaa sen että harmaasta taloudesta saadaan se kaksisataa miljoonaa otan vain esimerkin jos nyt otetaan yksi asia eli veronumero lainataan muillekin aloille kuin rakennusalalle rupeaa tulemaan tuloja jos otetaan tilaajavastuulaki ja uudistetaan se rupeaa tulemaan veroja alipalkkauksen kriminalisointi ja sanktioitten nostaminen ja niin

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitän ministeriä hyvästä vastauksesta koskien käräjäoikeusverkostoa siellä tuli aika hyvin esille millä perusteella ministeri sitten mutta varsinainen kysymys koskee päiväsakkoja ja rikesakkoja niistähän valtaosa peritään liikennerikkomuksista kysyisin ministeriltä oletteko te pohtinut missä se raja kulkee etteivät liikennevalvonta ja rahan kerääminen ikään kuin näyttäydy samassa paketissa tällä ainakin omasta mielestäni on merkitystä yleiselle lainkuuliaisuudelle ja kysyisin samaa mitä edustaja jokinen kysyi voidaanko nämä pienemmät liikennerikkomukset jotka vähän tahattomasti ovat tapahtuneet ilman liikenteen vaarantamista käsitellä ikään kuin hallinnollisena menettelynä jolloin kolmesta pienestä rikkeestä ei lähde kortti pois

rouva puhemies olisin tiedustellut tästä valitusoikeudesta ja

toiminnasta eli meillähän haetaan muutosta vuosittain noin

viranomaisten päätökseen mikä on kansalaisen valitusoikeus muun muassa esimerkkinä tämä suden kannanhoidollinen lupa mikä haettiin viime keväällä se meni tämän valitusprosessin kautta aika ohitse sille toiminnalle vaikka positiivinen päätös tulikin myöhemmin mutta isommissa asioissa on meillä investointeja monta mitkä odottelevat hallinnollisia päätöksiä toinen isompi asia on vielä viranomaisten keskinäinen valitusoikeus onko tähän mietitty jotain uutta kehittämisen lenkkiä koska siinäkin olisi neuvottelumenettely paljon parempi kuin keskinäinen kiistely hallinto oikeuksissa vielä
edustajat kankaanniemi marin ja hänninen ja sitten ministeri vastaa
arvoisa puhemies jaostossa ilmeni tosiaan se että harmaan talouden torjunnan osalta se lisärahoitus joka on ollut tänä vuonna kaksi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa päättyy vuoden loppuun ellei lisäystä tehdä ja jakovarasta päätimme sitten näin tehdä että kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa lisätään ja se on ymmärtääkseni oikeusministeriön hallinnonalalla se summa joka on siis edellisen hallituksen ja sosialidemokraattisen valtiovarainministerin toimesta laadittu eli tällä varmistetaan nyt se että harmaan talouden torjunta ei siinä kapeikossa joka olisi syntynyt ellei tätä lisäystä olisi tehty vaikeudu ja tämä on tietysti se kaikkein tärkein viesti nyt on tietysti mielenkiintoista kyllä tutkia tuota sosialidemokraattien vaihtoehtoa että onko se todella vaihtoehto miksi ette sitä viime kaudella
arvoisa puhemies myös minä yhdyn edustaja huovisen ja edustaja ihalaisen kiitoksiin ministeri lindströmiä kohtaan on hyvä että te tunnustatte että viime hallituskaudella on tehty hyvää työtä harmaan talouden torjunnan osalta tunnustatte sen että sdpn esittämä harmaan talouden torjunnan ohjelma on hyvä ja siinä on paljon avauksia jotka kannattaa ottaa myös hallituksen esityksiksi me olemme tehneet myös lakivaliokunnassa hyvää työtä edustaja tolvasen johdolla ja siellä saaneet yhteisiä lausuntoja yhteisiä mietintöjä ulos ja näen että vaikka olemmekin nyt eri puolilla hallitus oppositio rajoja niin esimerkiksi tämä harmaan talouden torjunnan ohjelma on senkaltainen että siinä olisi varmasti löydettävissä yhteisiä näkemyksiä näiden osalta toivon että myös edustajat rantakangas ja sarkomaa näkisivät nämä mahdollisuudet mitä harmaan talouden torjunnalla on ja ne mahdollisuudet miten sillä voitaisiin taloutta parantaa eli tässä

rouva puhemies haluan itsekin kiittää siitä että lakivaliokunnassa edustaja tolvasen johdolla ollaan saatu kuitenkin hyviä mietintöjä sekä hyviä lausuntoja aikaiseksi tosiaan tämä harmaan talouden määrärahojen takaisin ottaminen budjettiin on iso saavutus niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin taloudellekin elikkä meidän vaihtoehtobudjetissammehan lähdetään siitä että tämän nykyisen toimintaohjelman jatkaminen tuo noin viisikymmentä miljoonaa euroa lisää verotuloja vuodessa ja näen että se on aika realistista ja toki on muita toimenpiteitä jotka sitten lisäisivät harmaasta taloudesta saatavia tuloja mutta niitä en lähde tässä erittelemään kiitän ministeriä siitä että otitte vastauspuheenvuorossanne esille sen että oikeusturvasta pitää huolehtia ja toivon että sitten kun käräjäoikeusverkostoa lähdetään pohtimaan miettimään sen kehittämistä niin todella nämä kriteerit on sitten auki kirjoitettu ja käydään kunnon lausuntokierros ja huomioidaan tosiaan näitten käräjäoikeuspaikkakuntien erityistarpeet niin kuin tässä

arvoisa rouva puhemies kiitos erittäin rakentavasta keskustelusta tärkeitten asioitten kanssa jälleen kerran pahoittelen en ehdi varmaan kaikkiin vastata mutta koetan poimia täältä nyt näitä mihinkä en ole vielä ehtinyt vastata mennäänpä tähän edustaja kärnän esille nostamaan ilo sopimukseen sen takia että olin eilisen päivän tuolla pohjoisessa nauttimassa pakkasesta mutta myös saamelaisten seurasta se oli hyvä keskustelu mikä siellä käytiin siellä oli oli myös tämän vähemmistön edustaja paikalla eli sain hyvän raportin siitä toki olin jo tietoinen mitä on tapahtunut mutta mielestäni se on tärkeää että menen paikan päälle ja naamatusten näen ne ihmiset niin sanotusti silmästä silmään ja kuulen heidän mielipiteensä mitä nyt sitten tulee tähän selvitykseen niin mahdollisimman pikaisella aikataululla varmaan tässä heti heti vuoden alussa pyritään tämä selvitys käynnistämään sain siitä tietysti palautetta eikö nyt ole jo selvitetty tarpeeksi aivan varmasti tietoa ja selvitystä on mutta koetettaisiin nyt tämä ongelma joka on paikallisesti iso ratkaista rakentavalla tavalla ja etsiä se tie siihen sopuun se on mielestäni se selvityksen clou minkä takia sitä kannattaa kuitenkin hakea ja mennä sitten sitä kautta eteenpäin tämän vaikean vaikean asian kanssa täältä tuli yksityiskohtainen kysymys myös liittyen pelson vankilaan ne korjaukset tulevat

esitellään sisäministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäkuusi

kaksituhattakuusitoista talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan panostaminen on valtiontalouden kannalta kannattavaa valiokunta lisää momentille kolmesataatuhatta euroa paikallispoliisitoimintaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuneiden tehtävien hoitoon suojelupoliisin toimintamenot suojelupoliisi siirtyy omaksi virastokseen vuoden kaksituhattakuusitoista alussa joten sen momentti on uusi suojelupoliisin toimialaan kuuluvilla sektoreilla tapahtuu erittäin nopeasti merkittäviä muutoksia terrorismin torjunnan toimintaympäristö vaatii selvästi aiempaa enemmän työtä ja työvoimaa valiokunta toteaa että määrärahalisäyksestä huolimatta suojelupoliisin resurssit ovat melko niukat terrorismin torjunnan ja ääriliikeseurannan valmiuksia tulee nopeasti kehittää vastaamaan paremmin suomeen kohdistuvia uhkia valiokunta lisääkin momentille viisisataatuhatta euroa rajavartiolaitoksen toimintamenot rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat turvapaikanhakijoiden määrän kasvu sekä tilanne venäjällä ja itämeren alueella näiden johdosta määrärahaa on ehdotettu nostettavaksi mitä valiokunta pitää hyvänä suomen on tärkeää säilyttää uskottava ja itsenäinen valvonta sekä ulko että sisärajoilla valiokunta pitää myönteisenä että merellistä turvallisuutta voidaan parantaa muun muassa uusiutuvan ilma aluskaluston ja monitoimisen viranomaisveneen hankinnalla valiokunta lisää miljoonakaksisataaviisikymmentätuhatta euroa dornier valvontalentokoneen suunnistus ja radiojärjestelmän uusimiseen maahanmuuton toimintamenot valiokunta pitää kaiken kaikkiaan välttämättömänä että hallitsematon turvapaikanhakijoiden saapuminen saadaan hallintaan suomen vetovoimatekijät eivät saa olla muita vastaavia maita korkeammalla tasolla valiokunta korostaa että turvapaikkapäätöksen tekoon liittyvien prosessien tulee olla selkeitä oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä hakijoiden joukosta pitää pystyä perustellusti tunnistamaan todellisen avun tarpeessa olevat henkilöt valiokunta pitää hyvänä että muuttuneeseen turvapaikanhakijatilanteeseen reagoitu nopeasti lisätalousarvioiden kautta ehdotettujen lisäresurssien avulla on tarkoitus että kesällä kaksituhattakuusitoista saavutettaisiin turvapaikkadirektiivin mukainen hakemusten kuuden kuukauden käsittelyaika ja siitä käsittelyä voitaisiin edelleen lyhentää yhteen viiva kahteen kuukauteen

ole solminut pitkiä sopimuksia yksityisten tahojen kanssa jatkossa hankintaprosessiin on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jotta kustannukset saadaan minimoitua ja laatu varmistettua valiokunta toteaa lisäksi että muodostuvien kustannusten kannalta suuri merkitys on sillä miten myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt kotoutuvat näin ollen myöskään vastaanottovaihe ei saa muodostua pelkäksi säilytykseksi vaan aktivointi on syytä aloittaa jo vastaanottokeskuksessa hätäkeskuslaitoksen toimintamenot viimeisenä hätäkeskuslaitos sai vuoden kaksituhattaneljätoista lopussa valmiiksi mittavan rakenneuudistuksen jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoitiin kuuteen hätäkeskukseen aiemman viidentoista sijasta viimeisenä vaiheena oleva erica järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt ja sen kustannukset ovat nousseet valiokunta pitää tarpeellisena kiinnittää vakavaa huomiota valtion ict hankintamenoihin on välttämätöntä että valtion hankeosaaminen varmistetaan kaikilla tasoilla valiokunta pitää välttämättömänä että häiriöttömät hätäkeskuspalvelut varmistetaan myös jatkossa seuraavaksi ministeri

arvoisa rouva puhemies

hallintovaliokunnalle jotka ovat tehneet ansiokasta työtä käsitellessään budjettia minusta lopputulema on kohtuullinen ottaen huomioon julkisen talouden yleisen tilanteen sekä uudet haasteet jotka ovat meidät viimeisten kuukausien aikana aikana jossain määrin yllättäneet tai aika perusteellisestikin lähtökohta oli positiivinen koska tilanteessa jossa lähes kaikilta hallinnonaloilta jouduttiin

sisäministeriön hallinnonalalle mutta kun tämä maahanmuutto kesän aikana hyvin voimakkaasti suomeen alkoi niin tilanne tietysti muuttui se vaikutti meidän turvallisuustilanteeseemme mutta ennen kaikkea sisäministeriön hallinnonalan viranomaistahoihin maahanmuuttovirastoon poliisiin suojelupoliisiin rajaan ja toi huomattavia lisäkuluja näihin vastattiin kiitettävästi hallituksen puolelta lisätalousarvioissa kuten esittelyssäkin mainittiin mutta lisäksi ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa nämä on pyritty huomioimaan mahdollisimman realistisella tavalla tärkeä oli myöskin tämä täydentävä talousarvioesitys jossa poliisille lisättiin yhdeksän miljoonaa suojelupoliisille kahdeksansataatuhatta euroa ja rajalle kolme miljoonaa olemme kiitollisia eduskuntaryhmille ja valtiovarainvaliokunnalle näistä lisäyksistä jotka tehtiin suojelupoliisille poliisille ja ja rajalle dornierin päivittämiseen nämä ovat erittäin tärkeitä rahoja rahoja tässä tilanteessa meidän toimintaympäristömme on aika perusteellisesti muuttunut siksi on huomionarvoista se että me valmistelemme parhaillaan sisäisen turvallisuuden selontekoa jossa kartoitetaan meidän toimintaympäristömme sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat haasteet jotka muuten tulevat suurilta osin ulkoa ja sen jälkeen arvioidaan resurssit käydään hyvä keskustelu ensin valmistelussa laajasti yhteiskunnassa ja sen jälkeen hallituksen piirissä ja eduskunnassa valiokunnat sitoutetaan ja otetaan mukaan työhön siitä mitä me haluamme priorisoida miten me näemme nämä uhkat mihin panostetaan koska koska työkenttä on aika valtava meillä on entiset haasteet mutta lisäksi ovat tulleet nämä merkittävät uudet haasteet sisäisen turvallisuuden

katsotaan sitten vuosiin seitsemäntoista ja eteenpäin vuoden kuusitoista osalta uskoisin että tilanne on kohtuullisen hyvä aloitetaan poliisista arviomme on että nykyinen toiminnan taso pystytään kohtuudella säilyttämään tietenkin

turvapaikanhakijoista johtuvat lisätehtävät työllistävät hyvin paljon ja työtä tehdään eri puolilla sanotaanko kovankin paineen alla mutta määrärahojen osalta tähän on minusta pystytty nyt kohtuullisesti vastaamaan poliisien määrä uhkaa lähteä nykyisillä kehyksillä vuoden kuusitoista jälkeen laskuun pääsyy on tietysti eläköityminen mutta tämä on asia johon toivon tämän selonteon yhteydessä kiinnitettävän erityistä huomiota muuttuneessa turvallisuustilanteessa poliisien määrän väheneminen kehyskauden aikana vuoteen yhdeksässätoista mennessä kahdeksallasadalla viiva yhdeksälläsadalla poliisilla on mielestäni liikaa me palaamme tähän sitten rauhallisesti tämän tämän selonteon yhteydessä ja tulevien vuosien päätöksiä tehdessä vuoden kuusitoista osalta tämä ei ole siis vielä niin akuutti lisäksi haluaisin vielä nostaa esille harmaan talouden määrärahat jotka ovat puhuttaneet eduskuntaa koko syksyn ajan asiassa löytyi hyvä ratkaisu hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti että harmaan talouden torjuntaohjelma jatkuu ja siitä tehdään pysyvä tämä jälkimmäinen sana on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle mutta minusta se on merkittävää ja tämä täytyy tietenkin sitten huomioida tulevien vuosien kehyksiä ja talousarvioita mietittäessä

jos ajatellaan budjettinäkökulmasta maahanmuuttoa niin iso kysymys on se miten me nyt kun tehdään nopeassa tahdissa turvapaikkatutkintaa ja päätöksiä onnistumme kotouttamisessa joka menee tietysti temin temin vastuulle ennen kaikkea mutta toisaalta palautukset on iso kysymys jonka me kohtaamme ensi vuonna nyt sitä on resursoitu mutta siihen liittyy kieltämättä isoja haasteita joiden kanssa meidän täytyy tehdä vielä lujasti töitä

mietinnön esittelystä tiedämme varsin hyvin että turvallisuuden on syytä näkyä siellä kansalaisten arjessa ja ministeri kuvasi tämän vuoden tilanteen mutta kehykset ovat varmasti ne jotka meitä kaikkia huolestuttavat toivottavasti sitten sisäisen turvallisuuden selonteko on jämerä työkalu selvittämään tätä tilannetta kuitenkin kuulemme koko ajan

poliisi näkyy tuolla kansalaisten arjessa sitten ministeri otti esiin tämän poliisimiesten määrän todellakin poliisikurssien aika on ohi ja poliisiammattikorkeakouluun siirtymisen myötä poliisikoulutus on merkittävästi muuttunut toivon että ministeri kiinnittää myös tähän erityistä huomiota

arvoisa puhemies ensinnäkin hallitusta on syytä kiittää siitä kuinka nopeasti ja ajassa tämän syksyn aikana on

reagoitu erilaisin toimenpitein on myönteistä että sisäisen turvallisuuden määrärahaa nytten lisättiin tämä vuosi kuten ministeri jo totesikin mennään mennään kohtuudella mutta erityisen suuret haasteet kyllä sitten ovat tietysti tulevina vuosina ja kehyskauden kehyskauden loppupuolella mutta sitten tähän poliisien määrään aivan samalla tavalla kuin edustaja mattila poliisien määrä vähenee tulevina vuosina huolestuttavalla tavalla ministeri sanoi että tässä voidaan rauhassa katsoa tätä tilannetta mutta täytyy muistaa todella se että että poliisien koulutus vie oman aikansa ja sen takia meidän tähän poliisien määrän kehitykseen pitää pystyä reagoimaan kohtuullisen nopeasti rohkenen arvioida että ensi vuoden aikana ja toivon että ministeri

rouva puhemies ministeri nosti esille harmaan talouden torjunnan ja kiitän siitä että tämä erillisrahoitus jatkuu ja että se jatkuu nimenomaan pysyvänä tämä harmaa talous on tullut sekä hallituspuolueiden että myös opposition puolelta vahvasti esille kiitosta ansaitsee myös se että ympäristöministeriö ja sisäministeriö ovat yhteistyössä aloittaneet ympäristörikosten torjuntastrategian ja mielellään muutaman sanan kuulisin lisää

minkälaisia tuloksia siitä on odotettavissa sitten kysymys ministerille myös kun oppositio eilen esitti että kahdenkymmenen miljoonan euron panostuksella harmaan talouden torjuntaan voitaisiin saada kaksisataa miljoonaa lisää tuottoa niin tässä löydettävissä jotain totuuspohjaa kun itsestä tuntuu että sillä rahalla pitäisi saada kolmesataa tutkijaa enkä oikein tiedä mistä niitä tutkijoita niin isoa määrää löytyy

puhemies vuosi sitten senaatintorilla oli poliisien mielenilmaus senaatintorilla kaikui satojen poliisien huuto meitä on liian vähän nyt myöskään ensi vuonna tilanne ei parane ja niin kuin ministeri tässä aikaisemmin sanoi myös kehyskaudella uhkaa poliisien määrä laskea jopa yhdeksälläsadalla alle seitsemääntuhanteen kysyn ministeriltä mihin toimiin tässä asiassa tulette ryhtymään varsinkin jos ja kun sanotte että rahat ovat tiukassa pitäisikö nyt harkita poliisikoulutuksen joustavuuden lisäämistä viime kaudella poliisikoulutus siirrettiin ammattikorkeakoulutasolle pitäisikö tätä joustavuutta lisätä käytän tässä yhteydessä myös aikaa kiittääkseni ministeriä siitä että opposition vaatimus harmaan talouden torjunnan määrärahojen lisäämisestä on otettu myös hallituksessa huomioon

värderade fru talman tässä puhuttiin turvapaikkapolitiikasta ja tässä on räikeä ristiriita tavoitteiden ja toimien välillä määräaikainen turvapaikkapäätös käytännössä tarkoittaa että asia arvioidaan uudelleen puolen vuoden välein jokainen meistä voi itse pohtia sitä miten suurella todennäköisyydellä lähtee maalaamaan taloaan jos hyvällä syyllä voi olettaa että se viikon kuluttua puretaan perhe jossa on lapsi vaikka päivähoidossa toinen koulussa toinen vanhemmista on ehkä töissä toinen kieliopetuksessa mikä on se todennäköisyys että nämä motivoituvat kotoutumaan jos he tietävät että heidän tilanteensa arvioidaan puolen vuoden välein aina uudelleen tässä on hirvittävän suuri ristiriita tavoitteiden ja toimien välillä

sisäisen turvallisuuden viranomaiset ansaitsevat kyllä suuren kiitoksen siitä miten tähän turvapaikanhakijoiden määrään on pystytty reagoimaan ja selviytymään tästä tilanteesta melko niukoilla resursseilla mutta kyllä tässä aivan kuten ministeri totesitte on suuri huoli tämän loppukauden kehyskauden tilanteesta vaikka ensi vuosi vielä kitkutellaan näillä samansuuruisilla resursseilla esimerkiksi poliisin osalta käytännössä niin loppukaudesta on kyllä aika katastrofaalinen tilanne tulossa ellei hallitus tee uusia päätöksiä tämähän myös tunnustetaan tässä valiokunnan mietinnössä kun sanotaan että mahdollisista

johtuen tämä sisäisen turvallisuuden tilanne saattaa heiketä nopeasti ja dramaattisesti ja tähänkin on varauduttava nyt kysyn teiltä ministeri

arvoisa rouva puhemies vastaanottokeskuksia on perustettu ympäri maata kiireellä laiminlyöden sekä talouteen että turvallisuuteen liittyvät näkökulmat hankintalakia ei ole uusia vastaanottokeskuksia perustettaessa huomioitu sillä

on tässä turvapaikanhakijatilanteessa ollut julkisista hankinnoista annetun lain kahdennenkymmenennenseitsemännen pykälän mukainen peruste toteuttaa perustaminen suorahankintana ja tämä peruste on ennalta arvaamattomasta syystä johtunut äärimmäinen kiire sopimuksia ei ole mahdollista saada nähtäväksi liikesalaisuuksiin vedoten ja tämä onkin johtanut ennennäkemättömästi härskiin turvapaikkabisnekseen jossa yritykset tekevät todennäköisesti suurta tuottoa veronmaksajien kustannuksella arvoisa ministeri aikooko sisäministeriö selvittää onko maahanmuuttovirasto tehnyt ylikalliita sopimuksia vastaanottokeskuksiin kiireeseen vedoten vaikka on jo pitkään tiedetty

usein oppositiosta on pyrkimys katsoa ministereiden toimintaa hyvin kriittisten silmälasien lävitse nyt kuitenkin haluan esittää hyvin vilpittömän tunnustuksen ministeri orvolle te olette erittäin vaikeana aikana hoitanut hienolla tavalla sisäministerin poikkeuksellisen vaativaa tehtävää kansakuntaa kokoavalla ja hyvin vastuullisella tavalla kun päätöksiä tehdään meille kaikille tärkeistä asioista liittyen maahanmuuttoon myös tähän lisääntyneeseen terrorismiuhkaan ja muihin tärkeisiin asioihin niin tasavallan presidentin ja hallituksen yhteinen ulko ja avainasemassa jotta tämä järjestelmä toimii ja kaikki toimet olisivat yhdensuuntaisia tuntuisi siltä että sisäministerin pitäisi olla tämän valiokunnan jäsen jotta nämä tärkeät sisäministeriön toimialan asiat saataisiin hoidettua ja päätöksenteossa arvioitua onko hallituksen puolella mitään keskustelua siitä että korjattaisiin tämä valuvika ja ja sisäministeri tulisi pysyvästi valiokunnan

puhemies hallitus on todella osoittanut päätöksentekokykyä tässä yllättävässä ja ja vaikeassa turvapaikkatilanteessa kiitokset kyllä menevät ihan oikeaan osoitteeseen ministerille turvapaikanhakijoiden palauttaminen työllistää myös poliiseja kovasti tällä hetkellä jos ja kun kielteisten turvapaikkapäätösten saajia tulee olemaan yhä enemmän haaste viranomaisille tulee yhä enemmän kasvamaan

hyvin voimakkaasti miten nyt arvoisa ministeri arvioisitte tätä ja budjetin riittävyyttä nimenomaan turvapaikkahakemusten ja palautusten ja myöskin muitten perinteisten viranomaisten suorittamien

ministeri orpo ovat saaneet täällä aiheesta kiitosta siitä että tässä hyvin vaikeassa tilanteessa on pystytty johdonmukaisesti toimimaan ja tekemään toimenpiteitä jotka ovat ovat välttämättömiä haluan omalta osaltani tässä antaa arvostuksen myös sille että oppositio täällä heinäluoman suulla juuri juuri äsken näin sanoi koska on erittäin tärkeää että tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa meillä on laaja kansallinen yhteinen näkemys siitä miten miten tämä meille ikään kuin yllättäen tullut tullut tilanne pystytään järkevällä tavalla hoitamaan uskon ja toivon että vastaavaa yhteistyöhalua löytyy myös muista oppositioryhmistä ihan siihen mitä täällä edustaja adlercreutz aikaisemmin minusta on kuitenkin itsestään selvää että että ja työperäinen maahanmuuttaja ovat sillä tavalla eri tilanteissa että turvapaikanhakija on täällä nimenomaan sitä varten että hän on hakemassa turvaa ja jos se turvan tarve muuttuu niin silloin tämä määräaikaisuus on perusteltua työperäinen maahanmuutto on se

rouva puhemies nyt näitä turvapaikanhakijoita on tänne tosiaan kymmeniätuhansia tullut tänä vuonna kuten olemme saaneet myös poliisin raporteista ja tiedotusvälineistä seurata että lieviä häiriöitä tai vakaviakin häiriöitä näillä vastaanottokeskuspaikkakunnilla ja vastaanottokeskuksissa on ollut se työllistää poliisia erittäin paljon nyt kuitenkin kun näitä turvapaikkahakemuksia käsitellään ja päätöksiä tehdään toivottavasti mahdollisimman nopeasti vaikuttaa siltä että aika moni tulee saamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen niin että voidaan puhua jopa kymmenistätuhansista palautettavista kuinka aiotte hoitaa sen asian siten etteivät nämä levottomuus ja epävakaus missään nimessä lisäänny kun voi kuvitella että moni näistä kielteisen päätöksen saaneista saattaa olla eri mieltä tästä asiasta meillä on kuitenkin tiedossa että täällä on

puhemies harmaan talouden osalta summista voidaan olla monta mieltä meillä kohdan ohjelma tulouttaisi valtiolle kaksisataa miljoonaa kahdenkymmenen miljoonan satsaus siihen tulouttaisi tämän ja se on hyvin perusteltu etenkin jos vertaa edellisen oppositiokauden keskustan allekirjoittamaan kuudensadan miljoonan ohjelmaan ilman minkäänlaisia toimenpiteitä mutta kiitos ministereille siitä että nyt tähän erillinen ohjelma tulee huoli poliiseista liittyy siihen että kun noin kaksisataakahdeksankymmentä poliisia vuosittain eläköityy ja tilalle koulutuksen aloittaa maksimissaan satakuusikymmentä opiskelijaa niin meillä tulee aika pitkäksi aikaa olemaan iso gäppi kun me tiedämme että nämä turvallisuustilanteet tässä ongelmallisessa tilanteessa ehkä kriisiytyvät ja tulee uudenlaisia kysymyksiä niin pitäisikö tälle asialle pystyä nopeasti tekemään jotakin

arvoisa rouva puhemies voi todeta että sisäinen turvallisuus on kokonaisuus siihen liittyvät poliisitoimi palo ja pelastustoimi siihen liittyvät syyttäjälaitos muu oikeuslaitos ja kaikki lähtee liikkeelle hätäkeskuksesta sinne tulee puhelu sataankahteentoista tulee puhelu jotakin on tapahtunut tarvitaan ammattiapua paikalle

tämä turvapaikkakriisi lähti liikkeelle silloin puhuttiin että näille paikkakunnille joille vastaanottokeskuksia avataan tulee poliisin palveluita näin ei ole tapahtunut monilla varsinkaan pienemmillä vastaanottokeskuspaikkakunnilla mihin toimiin hallitus aikoo jatkossa ryhtyä että saataisiin näille paikkakunnille joissa vastaanottokeskus on jonkinlainen poliisin

arvoisa rouva puhemies myös minä haluan yhtyä niihin kiitoksiin joita ministeri on täällä saanut olette tehnyt vaikeassa tilanteessa erittäin hyvää työtä kiitos siitä mutta työ on vasta edessä ja sen me kaikki täällä tiedämme on hienoa että viranomaisten määrää ollaan lyhyessä ajassa pystytty lisäämään ja ja järjestelykeskus on syystäkin saanut kiitosta ympäri euta mutta myös minä kysyisin näistä käännytyksistä ja ja palautuksista joita olette vahvasti esiin tällähän hetkellä afganistanin ja irakin kohdalla on hyvin vaikea palauttaa koska itse asiassa nämä ihmiset eivät edes saa asiakirjoja omilta hallituksiltaan tai sitten näistä suurlähetystöistä jotka ovat lähellä jotta pystytään palauttamaan niin ihmiset tarvitsevat näitä asiakirjoja ja vaikka palautussopimuksia on esimerkiksi ruotsilla irakin kanssa niin silti ollaan nähty että käytännössä nämä palautukset ovat olleet hyvin hankalia eli kysyisin teiltä mitä me teemme näiden ihmisten kanssa
otetaan vielä edustajat lindtman ja kanerva ja sitten ministerin vastaus
arvoisa puhemies ihan lyhyesti vain tästä harmaan talouden torjunnasta aluksi tuntuu että täällä hallituspuolueiden edustajat vaihtuvat mutta sama levy pyörii mitä tulee tähän sdpn vaihtoehtobudjettiin mutta uskon että edustaja paatero selvensi tätä kiurulle ja jos ei tullut selväksi niin uskon että edustaja rantakangas voi myös selventää meillä on todella ohjelma ja itse asiassa äsken oikeusministeri lupasi että että tämä otetaan pöydälle mutta arvoisa puhemies voin kyllä yhtyä niihin kiitoksiin mitä mitä on annettu ministeri orpolle tämän turvapaikkakriisin hoitamisesta ja kun nyt näyttää selvältä että terrorismin torjunta on noussut niin keskeiseksi osaksi meidän laajaa turvallisuuttamme niin haluan tässä sanoa että mikäli hallitus päätyy siihen että se arvioi uudelleen utvan kokoonpanoa niin se että sisäministeri siellä istuu saa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän täyden tuen

arvoisa puhemies sisäministeriön puolustusministeriön ja ulkoministeriön toimikentät menevät tänä päivänä enemmän päällekkäin kuin vielä hetki takaperin esimerkiksi hallitusta muodostettaessa kukaan osasi arvioida olettaa tai nähdä siksi kysyisin arvoisalta sisäministeriltä miten hän näkee onko tarvetta ja mahdollisuuksia lähentää näitä ministeriöitä että myöskin niiden lainsäädännöllinen puoli katsottaisiin mahdollisimman nopeasti ettei aukkokohtia tai katvealueita lainsäädännössä pääsisi syntymään sen lisäksi että hallinnollisesti tuntuisi hyvin luontevalta se edustaja heinäluoma ja edustaja lindtman ovat täällä puheenvuoroissaan viitanneet että myöskin hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta muodostettaisiin tavalla joka vastaa tämän laajan turvallisuuskäsityksen mukaista mallia

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin nöyrä kiitos kiitos kiitoksista ja kyllä haluan yhtyä myöskin siihen minkä edustaja satonen otti esille että on erittäin tärkeää ollut että tässä tilanteessa tässäkin salissa ollaan oltu oikeastaan hyvin pitkälle ilman hallitus oppositio rajoja se on ollut erittäin merkittävää koska tämä turvapaikkakysymys haastaa koko suomea

ainoastaan se että me toimimme esimerkillisesti ja ja päättäväisesti luo näin uskon suomalaisille uskoa siitä että tästäkin asiasta selvitään sitten yritän nopeasti käydä näitä tärkeitä kysymyksiä läpi ensinnäkin tähän poliisien määrään vaikka sanoinkin että rauhassa perehdytään niin kyllä se kuitenkin on tämä selonteko se keskeinen elementti ja se on siis muutamien lähikuukausien työ minusta ajatus siitä että eduskunta on siinä mukana on erittäin kannatettava katsotaan katsotaan sitten tapa palaan siihen asiaan poliisien määrän ratkaisemisessa tietenkin koulutus on kaikki kaikessa ja tänään minulla on pyynnöstäni palaveri aiheesta poliisiylijohdon ministeriön johdon kanssa jossa katsomme tätä näkymää poliisiammattikorkeakoulun sisäänottojen osalta ja myöskin sitten suhteessa näihin tuleviin kehyksiin miten siinä voidaan edetä vastaanottokeskukset turvallisuus poliisin näkyvyys ei ole ollut varaa luvata sitä että tulee poliisin toimipiste niille paikkakunnille missä vokeja sijaitsee mutta me olemme pyrkineet siihen että poliisi on läsnä näillä paikkakunnilla nyt me teemme tämän nyt jo kolmeen päätettiin lakkauttaa turvallisuussyistä

arvioidaan turvallisuusnäkökulmasta toiminnallisesti ja taloudellisesti eli kun kiireessä perustettiin vastaanottokeskuksia niin ne perataan nyt myöskin läpi jos on tehty kalliita sopimuksia niin ne perutaan se on yksi syy siihen että että voidaan tehdä uusia päätöksiä mitä taas tulee sitten tähän avoimuuteen niin tässä luotan siihen että valtiontalouden tarkastusvirasto ja ja ne jotka valvovat taloudenkäyttöä lainsäädännön hallintolain noudattamista tekevät työnsä ja olen alusta lähtien korostanut ministeriössä sitä että nämä asiat täytyy kiireestä huolimatta ottaa mahdollisimman hyvin huomioon sitten tähän turvapaikkapolitiikkaan itse asiassa tämä että sen kotimaan turvallisuustilanne tarkastetaan pari kertaa vuodessa on ollut olemassa oleva käytäntö mutta nyt se vain sanotaan ääneen ja pidetään huoli siitä että se myös tehdään siinä siinä arvioidaan sen kotimaan turvallisuustilanne ja jos se on muuttunut oleellisesti parempaan suuntaan sen jälkeen otetaan sieltä ja siltä alueelta olevien ihmisten asia käsittelyyn yksilöllisesti

jos kotimaassa tilanne muuttuu paljon turvallisempaan suuntaan niin minä olettaisin että se on aika monelle iloinen uutinen eli kyllä tämä minusta on ihan ihan perusteltavissa oleva asia jos ihminen on kotoutunut hänellä on työtä perhettä niin silloinhan hänen oleskelulupansa voidaan arvioida toisella periaatteella silloin tullaan näihin laillisen maahantulon kanaviin sitten vielä ihan lyhyesti tähän kokonaisturvallisuus mielestäni se on aivan oleellinen osa meidän täytyy ymmärtää se että meidän turvallisuusympäristömme on perusteellisesti muuttunut sisäinen turvallisuutemme riippuu ulkoisen turvallisuuden tilanteesta ja siksi on ollut tärkeää se että olen nyt ollut utvan kokouksissa säännöllisesti läsnä mutta kyllä minulle sopii että sen kokoonpanoa pohdiskellaan hallituksen piirissä
no niin ja sitten debatti vielä jatkuu otetaan täältä nyt niitä henkilöitä jotka ovat täällä aikaisemmin jo pyytäneet puheenvuoron mutta sitten myöskin teitä jotka nyt pyydätte

arvoisa puhemies maassamme vallitsee tilanne jossa sisäisen turvallisuuden kestävyyttä koetellaan sekä kansalaisten että poliisin näkökulmasta kuten täällä on paljon puhuttu poliisin työtehtävien kenttä kuitenkin paisuu yhä vähenevän väkimäärän johdosta turvapaikanhakijat lisäävät painetta poliisin resursseissa ja yleisessä jaksamisessa tämä vakava viesti tulee kentältä päijät hämeessä jo nyt olevat turvapaikanhakijat työllistävät poliisia muiden velvoitteiden ohessa ja joudutaan priorisoimaan valtiovarainvaliokunta ehdottaa kolmesataatuhatta euroa paikallispoliisien toimintaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuneiden tehtävien hoitoon kiitos siitä ja arvoisa ministeri on hienoa että te käytte keskustelua poliisiylijohdon kanssa tästä poliisien jaksamisesta olisinkin kysynyt mikä on teidän ajatuksenne miten taloudelliset ja henkilöresurssien paineet pystytään hoitamaan niin että poliisit jaksavat työssään ja kansalaiset tuntevat olonsa

puhemies omalta osaltani myös totean että ministeri orpo on tehnyt tärkeää ja hyvää työtä haastavassa tilanteessa oli myös merkittävää mielestäni se että olemme valmiita sosialidemokraatteina tukemaan sitä ajatusta että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olisitte myös ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerityöryhmän jäsen se olisi varmasti varsin perusteltua

useisiin pääluokkiin esitetään lisäresursseja poliisille tullille tuomioistuimelle ulosottovalvontaan ja sen lisäksi lainsäädännöllisiä toimia kuten vaikkapa tämä veronumeron käytännön laajentaminen tällä vastuullisella ohjelmalla me torjuisimme harmaata taloutta puhemies minun on sanottava että minusta on ollut hyvin vastuutonta kuunnella täällä hallituspuolueiden kommentteja joissa harmaan talouden torjunta on nimetty hötöksi haluaisin käydä edustaja rantakankaan kanssa joka nyt puuttuu erillisen keskustelun keskustan vaihtoehdosta aikanaan tästä se oli nimittäin höttöä meidän ei

arvoisa rouva puhemies voi tyytyväisyydellä todeta ensi vuoden budjetista poliisitoimen toimintamenojen osalta että budjetti sisältää yli neljätoista miljoonaa euroa enemmän rahaa poliisitoimen toimintoihin kuin tänä vuonna ja se on todella tarpeen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa suomen historia ei tunne näin poikkeuksellista tilannetta maahanmuuton osalta kuin mitä tällä hetkellä eletään voi tosiaan yhtyä näihin samoihin kiitoksiin joita täällä on kuultu ministeri orpo ja koko hallitus ovat toimineet tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erittäin hyvin ja hakeneet ratkaisuja jouduttaneet näitä turvapaikkakäytäntöjä esimerkiksi tämä kahdeksannenkymmenennen kohdan toimenpideohjelma selventää ja nopeuttaa näitä prosesseja ja se on täysin välttämätöntä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kiitos siitä mutta kysyn eräästä yksityiskohdasta joka liittyy tähän turvapaikkabisnekseen joka tällä hetkellä on noussut noussut esille minkälainen vastuu näillä turvapaikkabisnestä tekevillä yrityksillä on sen oman toimipaikkansa turvallisuuden

arvoisa puhemies täällä on viime aikoina keskusteltu kiitettävästi naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja se on toki pitkään ollut erittäin suuri ongelma yksi suurimmista terveysriskeistä

kanssa suomalainen nainen joutuu elämään istanbulin sopimus on ratifioitu mutta kovin vähän on vielä toimenpiteitä nimenomaan esimerkiksi turvakotiverkoston tai muun hyväksi esimerkiksi poliisin toimenpiteiden tai muiden toimenpiteiden väkivallan ehkäisemiseksi ihmiskauppa on yksi osa naisiin kohdistuvista väkivallan muodoista ja ja on ehkä syytä olettaa että tällä hetkellä tarvittaisiin vielä vahvempia toimia ihmiskaupan vastaisessa työssä kuitenkin kansallinen raportoija taistelee hyvin hyvin pienillä resursseilla ja on tehnyt ansiokasta työtä myöskin koordinoi ja ja toistaiseksi ehkä ei ole pystynyt tekemään niin paljon tuloksia koska voimavarat ovat vähäiset mitkä ovat suunnitelmat ihmiskaupan vastaisen työn vahvistamiseksi nimenomaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ajatellen

arvoisa puhemies suomen valtiontalous ei kestä tällä hetkellä tapahtuvaa hallitsematonta turvapaikanhakijoiden virtaa kaikessa päätöksenteossa on huomioitava julkisen talouden heikkenevä tila koska suomi alkaa tulkitsemaan dublin sopimusta järkevällä tavalla käännyttäen turvapaikanhakijat turvalliseen maahan irak saattaa vaatia irakilaiskaksosten palauttamista aiotaanko nämä palauttaa heitä epäillään terroristisista murhista palautus olisi erittäin tärkeää koska se on samalla viesti siitä että suomi ei ole paikka johon terroristit pääsevät turvaan valtion ydintehtäviin kuuluu sisäinen turvallisuus turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on lisännyt muun muassa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa mitä sisäministeri aikoo tehdä tälle asialle

kiitoksia hallitukselle ja ministerille minunkin puolestani erittäin hyvästä työstä te olette osoittaneet päätöksentekokykyä todellakin tässä vaikeassa tilanteessa on varsin todennäköistä että turvapaikanhakijamäärä pysyy suomessa ja euroopassa korkealla jatkossakin siksi meidän todellakin pitää huolehtia monista asioista sisäinen turvallisuus ja sen resurssit ovat tietenkin ihan olennaisen tärkeitä on selvää että poliisin toimipaikkaverkoston harventaminen ei esimerkiksi ole järkevää tässä tilanteessa kun turvapaikanhakijoita tulee normaalia huomattavasti enemmän suomeen vielä pitkään ihmisillä pitää todellakin olla varmuus siitä että heidän hätänsä huomataan hädän hetkellä apua on saatavissa niilläkin paikkakunnilla joilta on pitkä matka keskuksiin on tullut paljon kansalaisilta palautetta siitä että poliiseja ja toimipaikkoja pitää olla riittävästi jatkossakin ja kiitos tuosta viidenkymmenen miljoonan euron lisäyksestä turvallisuusviranomaisten resursseihin viime kaudellahan niitä leikattiin

puhemies on tärkeää että valtiovarainvaliokunta esittää nyt lisäsatsauksia suojelupoliisille poliisille ja rajalle on myöskin tämä harmaan talouden pysyvyys viimeisen puolen vuoden aikana me olemme hallintovaliokunnassa saaneet useaan kertaan todeta miten nopeasti muuttuvat sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat painotukset ja resurssitarpeet ja kuten ministeri orpo tuossa totesi tälle sisäisen turvallisuuden selonteolle on todellinen tilaus kysyisin nyt vielä ministeriltä tämä sisäisen turvallisuuden tarkentunut aikataulu ja vähän viitaten myöskin siihen mitä edustaja räsänen äsken esitti mitä ministeri toivoo eduskunnalta jotta tämä tärkeä ja keskeinen asia saa tarvitsemansa ja myös tässä salissa arvoisensa huomion toinen pienempi asia liittyen tähän turvapaikkatilanteeseen kun hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma viime viikolla julkistettiin niin hallitus toi siinä esiin että se varautuu myöskin näihin kielteisiin turvapaikkapäätöksiin perustamalla tämmöisiä erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin on tuotu esiin että palautuskeskuksia perustettaisiin kaksi toinen etelään ja toinen pohjoiseen näin varmistettaisiin tämä niin sanottu alueellinen järkevyys kysynkin ministeriltä mikä on palautuskeskusten aikataulu

rouva puhemies aivan ensimmäiseksi haluaisin edustaja huhtasaarelle todeta että missään tapauksessa tällä hetkellä tilanne ei ole hallitsematon ja haluaisin minäkin esittää lämpimät kiitokseni hallitukselle ja sisäministeri orpolle siitä että on tehty määrätietoisia ja hyviä toimenpiteitä tämän turvapaikanhakijatilanteen haltuun ottamiseksi

arvoisa puhemies haluan myös kiittää ministeriä kovassa kovassa tilanteessa ja kovassa poliittisessa ristipaineessa tehdystä työstä poliisit ovat tuolla kentällä ison paineen alla ja on varmistettava riittävät resurssit poliiseille tilanteessa jossa tämä turvapaikanhakijatilanne on lisännyt jo entisestään kovaa työtaakkaa on tärkeää että pystymme takaamaan myös vastaanottokeskusten turvallisuuden eri puolilla suomea haluaisinkin kysyä ministeriltä harkittu mahdollisuutta että valvontakameroita asennettaisiin vastaanottokeskuksiin turvapaikanhakijoiden turvallisuuden lisäämiseksi ja poliisin työn helpottamiseksi kun olemme nähneet näitä hirveitä valitettavia ja tuomittavia polttopulloiskuja jo aivan liikaa mutta on muistettava myös että turvallisuutta ei synnytetä vain poliisivoimin vaan yleinen ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnallinen ilmapiiri sekä kotouttamisen onnistuminen ovat myös erittäin tärkeitä sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi

arvoisa puhemies on täysin oikeutettua vaatia oppositiolta vaihtoehtoa niissä asioissa joissa se voimakkaasti hallitusta on kritisoinut kuten esimerkiksi tässä talouslinjassa sen takia olemme tämän oman realistisen reilun ja rohkean vaihtoehdon tehneet mutta sitten olemme samaan aikaan sanoneet tästä turvapaikkapolitiikasta että suomen linjan pitää olla vastuullinen toisaalta niin että tunnemme tiedämme että meilläkin on kantokyvyn rajat ja toisaalta sitten niin että vastuullisesti noudatamme kansainvälisiä sopimuksia tämän puheenvuoron jälkeen on helppo sanoa se mikä on todettu aikaisemmin annamme tälle hallituksen päälinjalle tukemme sen takia sen takia haluan tämän todeta kun täällä kysyttiin vaihtoehtoja yksityiskohdat ovat sitten asia erikseen kun te te niitä tuotte niitä me arvioimme jokaista erikseen mutta pysyn siinä edellisessä puheenvuorossa jossa totesin että tuemme ministeri orpon toimintaa ja olisi hyvä että sisäministeri tulisi hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan pöydän ääreen

täytyy myös sanoa että pääosin tässä salissa on hienoa nähdä se että tästä turvapaikkakysymyksestä on pystytty keskustelemaan pragmaattisesti ja täällä on aika lailla niin hallitus kuin oppositiopuolueissa kyllä nähtävissä että tämä halutaan vastuullisesti hoitaa ja ja hyvä niin varmaan tätä hyvää yhteistyötä sopii jatkaa tulevaisuudessakin sitten tulee kysymykseen se niin kuin me tiedämme sisäisen turvallisuuden osalta ja muidenkin asioiden osalta että aika pitkälti vaikuttaa meidän kustannuspaineisiimme se mitä muualla euroopassa tapahtuu siksipä olisin kysynyt ministeriltä miten näette nyt sen kehityksen mihin euroopassa ollaan menossa saadaanko tämä tilanne euroopan osalta hallintaan pystymmekö me turvaamaan todella ulkorajamme schengen alueella tuolla välimeren alueella saammeko me nämä rekisteröinnit toimimaan ja miten euroopan alueella mikä nyt ei kyllä hallinnassa ole me tiedämme että mikäli tämä eurooppalainen ratkaisu ei synny niin kyllä tässä jokainen maa tulee sitten tiukentamaan omaa politiikkaansa

rouva puhemies tämä keskustelu osoittaa kuinka turvallisuus eri puoliltansa yhdistää hallituksen ja oppositiopuolueitten näkemyksiä monelta osin suurelta osin se on hyvä asia täällä on tuotu esille ainakin edustajien heinäluoma lindtman ja kanerva puheenvuoroissa ajatus siitä että että tp utvan vakiokokoonpanossa olisi sisäministeri minä yhdyn tähän käsitykseen erittäin vankasti johtuen nimenomaan siitä syystä että ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat päällekkäin ja limittäin niin monelta osin tänä päivänä keskenään että tämä tämä täydentäminen on on enemmän kuin perusteltua tässä ajassa arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on tällainen lause että hallitus huolehtii ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä tämä jälkimmäinen viittaa myös poliisiin rajaan ja ja tulliin minä kysyn arvoisa ministeri missä vaiheessa hallituksen työskentelyssä on näitten sisäisten edellytysten läpikäynti niin että ne ovat kunnossa ajatellen meidän ulkoista turvallisuuttamme

puhemies ensinnäkin olen iloinen tästä lisärahoituksesta se mahdollistaa smn sisäisen turvallisuuden toimijoiden toiminnan ensi vuonna tyydyttävällä tasolla sitten olen erittäin tyytyväinen ministeriin kun olette kiirehtinyt sisäisen turvallisuuden selontekoa siinä me itse kukin voimme ottaa kantaa meidän kokonaisturvallisuuteen

siitä että hän on toiminut ansiokkaasti muun maussa näissä järjestelykeskusasioissa palautuskeskusasioissa ja tehnyt erilaisia poliittisia linjauksia tiedän ministerin aktiiviseksi toimijaksi myös tuolla eussa ja haluaisinkin kysyä kun nyt tulee sitten oikeudenmukaisen prosessin jälkeen palautusten aika ja siinä mitataan meidän yhteiskunnan oikeusjärjestelmän toimivuus ja yhteiskunnan toimivuus onko nyt käyty neuvotteluja esimerkiksi frontexin kanssa siitä miten näitä palautuksia sitten aikanaan saadaan yhteisesti järjestettyä

vuonna kaksituhattakymmenen suomessa oli seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisivirkaa vuonna kaksituhattakolmetoista virkoja oli seitsemäntuhattaviisisataa kuluvana vuonna seitsemäntuhattakolmesataa ja ensi vuodelle on rahat noin seitsemäntuhannensadan poliisiviran täyttämiseen pelkään pahoin että se vain huononee pohjoismaisessa vertailussa poliisimme henkilöresurssit ovat merkittävästi muita maita heikommat ja kuten useissa puheenvuoroissa on tullut esille poliisin henkilöstövajetta ei saada korjatuksi käden käänteessä sillä poliisin perustutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta vaikka nyt lisäisimme poliisikoulutuksessa aloituspaikkoja niin vasta kolmen vuoden päästä koulun ovesta kävelisivät ulos valmistuneet poliisit poliisipula tulee näkymään tutkinta aikojen pidentymisenä ja selvitysprosenttien laskemisena myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden taso väistämättä laskee ja ja hälytysviive pitenee erityisen koskettavana lukee hallintovaliokunnan lausunnossa että valiokunta pitää totuudenmukaisena talousvaliokunnan kirjausta että poliisin työturvallisuuden odotetaan heikkenevän erityisesti harvaan asutuilla alueilla kysynkin ministeriltä mitä eväitä hallituksella on reagoida tähän erittäin vakavaan turvallisuusuhkaan
myönnän vielä viisi vastauspuheenvuoroa ennen ministerin vastausta ja senkin jälkeen vielä kyllä keskustelemme mutta nämä viisi henkilöä ovat siis edustajat savola zyskowicz kari feldt ranta ja yanar edustaja savola olkaa hyvä kyllä kaikki saavat varmasti puheenvuoron nou hätä
arvoisa rouva puhemies tänä vaikeana aikana kun turvapaikanhakijoita on vyörynyt tänne eurooppaan ja meille suomeenkin tämän massan mukana on tullut myös ääriajatteluun liittyviä henkilöitä henkilöitä joilla on joitain kytköksiä terrorismiin suomessa heitä on arvioitu olevan kolmesataa mutta tänään tulleiden uutisten mukaan

on lähettänyt muun muassa suomeen kirjeen jossa arvioidaan että euroopassa on semmoiset tuhatseitsemänsataa henkilöä joilla on tämmöisiä kytköksiä suomessa on viime viikolla myös pidätetty kaksi henkilöä ja ja nämä ovat tietysti vakavia asioita mutta tämä osoittaa sen että meillä hyvin suomen viranomaiset toimivat ja tunnistavat näitä turvallisuudentunne on se ykkösasia minkä meillä pitää suomalaisille välittyäkin kysyisin kuitenkin ministeriltä kuinka nyt tähän tähän asiaan on kerta kaikkiaan varauduttu ja kuinka me pystymme tähän entistä paremmin puuttumaan ja löytämään nämä henkilöt entä sitten se palautus sinne kotimaahan pystymmekö me palauttamaan nämä henkilöt jotka rikoksiin ovat

arvoisa rouva puhemies haluan yhtyä kiitoksiin ministeri orpolle ja kun katson myös vierustoveriani enkä tarkoita edustaja heinosta niin pitää sanoa että meillä on ollut hyvä sisäministerionni viime aikoina orpon kannattaa varmasti ottaa tämä tähänastinen keskustelu talteen ja heikompina hetkinä sitten katsella sitä niin tulee hyvä mieli mutta rouva puhemies itse asiaan kun hallitus päätti näistä perheenyhdistämiseen liitettävistä toimeentuloedellytyksistä niin ainakin vihreät ja vasemmistoliitto tätä arvostelivat haluan antaa vankan tukeni hallituksen politiikalle tältäkin osin koska on todella tärkeätä että meillä ei olisi sellaisia kansallisia vetovoimatekijöitä esimerkiksi suhteessa pohjoismaisiin naapureihimme jotka johtavat siihen että tullaan tanskan ja tullaan ruotsin läpi ja tullaan nimenomaan suomeen tässä mielessä on tärkeätä että käytännöt tältä osin ovat yhtenäisiä

rouva puhemies edustaja mika kari sisäinen ja ulkoinen turvallisuus linkittyvät vahvasti toisiinsa niin kuin tässä edustaja kanerva aikaisemmin sanoi nyt tehdään sisäisen turvallisuuden selontekoa loppukeväästä mahdollisesti alkusyksystä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja yhdyn näihin puheenvuoroihin ja käsityksiin siitä että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaiskuva pitää tässä tasavallassa yhdistää kokonaiskuvaksi koska näillä molemmilla osapuolilla on vaikutuksia toisiinsa

puhemies talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat meille edelleen kuusi miljardia euroa menetyksiä vuosittain verotuloihin kuusi miljardia euroa tätä taustaa vasten pidän vähän erikoisena sitä että tänään mutta erityisesti eilen useampikin kollega täällä väheksyi niitä mahdollisuuksia mitä tähän harmaan talouden torjuntaan liittyy

ja rakentamispalvelujen käännetty alvi ainakin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ja tätä silmällä pitäen lauri ihalaisen tekemä kahdennenkymmenennenneljännen kohdan ohjelma varmasti tuottaa vähintään tämän kaksisataa miljoonaa euroa eli kannattaisi ponnistella näiden uusien keinojen etsimiseksi

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri viime viime viikkoina suomessa on heitelty polttopulloja ja turvaa hakevien henkilöiden vahingoittamista on tavoiteltu mitä ministeriö tekee näiden kaltaisten rasististen rikosten ja väkivallan kitkemiseksi tämä on suuri uhka myös sisäiselle turvallisuudelle edustaja adlercreutz äsken mainitsi että tavoitteet ja teot ovat ristiriidassa tässä teidän turvapaikkaohjelmassanne ja olen samaa mieltä te olette esimerkiksi luomassa tällaista toisen kerroksen sosiaaliturvajärjestelmää ihmisille jotka ovat saaneet kansainväliseen suojeluun oikeuden onko tämä hyvää kotouttamista että että ajetaan ihmiset köyhyyden partaalle tiedetään että syrjäytymisen ensimmäisiä syitä on juuri köyhyys tavoitteet ja teot ovat ristiriidassa ministeri ja ministeri orpo olkaa hyvä kolme minuuttia arvoisa puhemies minusta on aika aika paljon sanottu jos kahdeksannestakymmenennestä kohdasta löytyy kaksi tässä on nostettu esille ja yleisessä keskustelussa on että tavoitteet ja teot olisivat ristiriidassa on kovin vaikeaa tehdä sellaista mikä olisi yksiselitteisesti kaikkien hyväksyttävissä ja näistäkin kohdista me voimme varmasti käydä keskustelua ja katsoa niiden sisältöä esimerkiksi tämä sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on tällä hetkellä selvityksessä katsotaan millaisia malleja on luotavissa ja suhtaudun siihen avoimin mielin katsotaan mihin siinä päädytään puhemies valtava määrä hyviä kysymyksiä ehdi vastaamaan aloitan käännytyksistä käännytyksistä me käymme neuvotteluja vakavalla mielellä irakin afganistanin somalian kanssa yhteistyöpöytäkirjoista

löytämään yhteistyötä näiden maiden kanssa minusta olisi aivan asiallista sekä suomen että eun kohdistaa erityisiä toimia sekä näiden maiden turvallisuustilanteen parantamiseen että mahdollisesti niihin suunnattaviin resursseihin jotta jotta

jos tässä maahanmuuttokokonaisuudessa on jotain hallitsematonta niin se löytyy kreikasta eli hallitsematon tilanne on euroopan unionin ulkorajoilla ja siksi frontexin uudistaminen ja vahvistaminen on on aivan välttämätöntä siitä tulemme saamaan tänään komission esityksen jota aletaan sitten totisesti käymään läpi se se on se mikä ratkaisee oikeastaan keskipitkällä aikavälillä tätä tilannetta euroopassa miten ulkorajavalvonta ja rekisteröinti onnistuu sitten pitemmällä aikavälillä asiaa ratkotaan lähtömaissa ja niiden ongelmia ratkomalla

käyttää nykyaikaista tekniikkaa ja niin edelleen sitten haluaisin vielä puhemies sanoa lopuksi sen että kun turvapaikanhakuun liittyvät kulut ovat arviomääräraha niin tiedoksi eduskunnalle että tällä viikolla käsittelemme hallituksen raha asiainvaliokunnassa että tähän vastaanottoon liittyvät kulut

vielä tähän kysymykseen miten tätä turvallisuuspäätöksentekoa johdetaan todellakin kyllä aika on osoittanut että päätöksiä ei voi uskottavalla ja luotettavalla tavalla tehdä yhdessä meidän ulko ja turvallisuuspolitiikan isoista asioista ilman että siinä on mukana myös sisäministeriön hallinnonala siis rajavartiolaitos poliisi suojelupoliisi tämän terrorismin uhkan takia niiden pitää olla yhden pöydän ääressä on on tärkeätä että presidentti ja hallitus astuvat tässä samaa jalkaa ja kaikki tieto on käytettävissä kun päätöksiä tehdään arvostan sitä että kokeneet entiset ministerit edustaja kääriäinen puolustusministerinä muun muassa ja edustaja kanerva muun muassa entisenä ulkoministerinä tukevat tätä ajatusta että saataisiin sisäministeri tämän utvan pöydän ääreen ihan samalle jakkaralle kuin siellä muutkin ovat ja menen tässä kyllä vähän pidemmälle kuin edustaja viitanen joka joka viittasi siihen että väliaikaisesti tässä tilanteessa kyllä sanoisin niin että kokemus on osoittanut että pitäisi tehdä säännösmuutos niin että pysyvästi sisäministeri on utvan

rouva puhemies schengen ulkorajojen valvonta täytyy saada kuntoon mutta ei niin että itsenäisten valtioiden vastuu omien rajojensa valvonnasta otettaisiin eun haltuun ja kun tänään euroopan unionin komissio on on julkistamassa ehdotuksen uuden eurooppalaisen rajavartiolaitoksen perustamisesta frontexin tilalle niin toivon että suomen hallitus hyvin selkeästi pitäisi kiinni siitä kannasta että jokaisen itsenäisen valtion tehtävä on vastata omien rajojensa valvonnasta eikä tulisi sellaista menettelyä jossa jossa tämä rajavalvonta siirtyisi sitten eun vastuulle jopa vastoin maan omaa tahtoa on aivan eri asia sitten kehittää frontexia ja vahvistaa sen sen toimintaa kuin lähteä tällaiselle linjalle mitä mitä komissio on ehdottelemassa

edustaja lindtman sanoi että demarit ottavat kantaa tähän kysymykseen kun saavat yksityiskohtia edustaja lindtman meillähän on kahdeksankymmentä kohtainen toimenpideohjelma josta teidän puheenjohtajanne edustaja rinne totesi jo ylelle että pitkälti sellaisenaan sosialidemokraatit ovat valmiita sen hyväksymään vuosikausia olette kovin sanoin kritisoineet perussuomalaisten linjaa näissä kysymyksissä ja nyt kun hallituksella on tutkitusti tiukka linja turvapaikkapolitiikassa olette valmiit sen hyväksymään aikamoinen täyskäännös jota kyllä aika monet teidän edustajatkin ovat kritisoineet jopa julkisuudessa eli varmaan teillä on soppa sisäinen siellä syntynyt

puhemies en tiedä olemmeko olleet samassa salissa kun olemme kuunnelleet edustaja lindtmanin aikaisempia puheenvuoroja mutta hänhän sanoi selvästi että demarit tukevat tätä hallituksen isoa linjaa aivan selvästi ja mitä sitten tulee niihin yksityiskohtiin joita tänne tuodaan niistähän osa ilmeisesti tulee tänne jossain vaiheessa niin ne arvioidaan sen jälkeen kun ne ovat täällä olemassa ministeri orpo sanoi ihan selvästi esimerkiksi tämän sosiaaliturvan osalta että hän odottaa tämän selvityksen tuloksia ennen kuin hän ratkaisee että mennään nyt ihan rauhassa ja toivon että hallitus hetken aikaa kestäisi sitä että oppositiosta tuetaan teidän hirveätä voi olla jos jos kerran viikossa olisi tämmöinen

kiitokset sisäministerille tuosta äsken kuullusta linjauksesta miten sisäisen turvallisuuden selonteko tullaan täällä toteuttamaan ja kiitokset myös siitä että hallituksessa on päätetty aikaistaa tämän selonteon tekemistä siihen on selkeä tarve kysyisin teiltä arvoisa ministeri miten te aiotte turvata nyt poliisiammattikorkeakoulun osalta sen että se olisi yhä kiinnostavampi paikka nyt hakijamäärätkin ovat olleet laskussa ja sille on tarvetta sillä meillä poliiseja tullaan tarvitsemaan yhä enempi ja myöskin tämä eläkkeelle siirtyminen on yksi keskeinen tilanne jonka mukaan näiden viime kaudella sisäministeriössä valmisteltiin pelastusalueiden määrän puolittamista yhteentoista alueeseen kysyn vielä teiltä kun tämä kuopattiin niin aiotteko nyt hoitaa niin että näiden itsehallintoalueiden myötä sitten tämä pelastusalueiden järjestelmä tullaan toteuttamaan arvoisa

puhemies edustaja elolle täytyy tietysti todeta että kyllä meitä ison linjan lisäksi myös yksityiskohdat kiinnostavat muun muassa kun puhutte että investoimalla pääsee suomeen tässä ohjelmassa niin sanokaa se summa onko se satatuhatta vai kymmenentuhatta vai siltä väliltä mutta sitten asiaan bisnestä tehdään myös vastaanottokeskuksilla valitettavasti tuntuu siltä että mitä huonompi liikeidea ja mitä huonommin menee sitä helpommin tehdään sopimus vokeista olisin kysynyt teiltä miten ja kuka tekee nämä sopimukset miten velvoitteet ja vastuut määritellään koska hyvässä sopimuksessa on myös pykäliä siitä miten vaikeassa tilanteessa

omalta osaltanikin lämpimät kiitokset ministerille erittäin hyvästä toiminnasta omalla toimialallaan haluaisin kysyä pohjois karjalan tilanteesta arvoisa ministeri siellä on outokummun ja ilomantsin poliisiasemat lakkaamassa mikä on varsinkin näiden kuntien turvallisuuden ja ihmisten turvallisuudentunteen kannalta erittäin vaikea asia ilomantsin kunta esimerkiksi on rajakuntana ollut tilanteessa jossa meillä on valtavan pitkät välimatkat ja ja se aiheuttaa jo sinällään poliisin toiminnalle vaikeuksia nyt jos asema lakkaa niin meillä poliisin saatavuus heikkenee olennaisesti sitten monessa yhteydessä vedotaan tähän poliisin tullin ja rajan yhteistyöhön rajavartijoiden määrä on laskenut radikaalisti ja rajan yhteistyö on aiheuttanut sen meille että se on ollut pieni tuki ja turva meille mutta molemmista vähennetään nyt jos poliisiasema menee niin kysyn teiltä arvoisa ministeri miten tällaiset erikoisolosuhteet huomioidaan tulevissa päätöksissä

värderade fru talman haluan myöskin liittyä näihin sisäministerin toimintaa kiittäviin kantoihin ja erityisesti kiittää halusta avoimeen keskusteluun mitä tulee tänne jääviin turvapaikanhakijoihin siihen määrään joka tänne jää niin se vastaa suunnilleen hartwall areenan kapasiteettia se ei ole kovin suuri ongelma ihan riippumatta siitä mitä jääkiekkojoukkuetta he kannattavat tässä ollaan ilmaistu huoli siitä että että nämä maahanmuuttajat radikalisoituvat ja palaavat sitten daeshin riveihin ketkä ovat vaarassa radikalisoitua nimenomaan tänne yksin tulevat alaikäiset he radikalisoituvat nyt ollaan tehty tehty linjanveto jossa kiristetään perheiden yhdistymistä tämä ei kannusta kotoutumaan ja se lisää radikalisoitumisen vaaraa se on

hyvin vähän tarkoituksenmukaista tästä perspektiivistä se on populismia eikä pragmaattisuutta

arvoisa puhemies tämä turvapaikanhakijatilanne on varmasti yllättänyt meistä monet ja on hyvä että tähän tilanteeseen on siitä huolimatta pystytty reagoimaan ja sitä on pystytty asianmukaisesti pystytty asianmukaisesti hoitamaan kuitenkaan tämä turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen tai tämä turvapaikanhakuprosessien käsittelyhän ei ole ainoa asia mikä meillä tässä on käsillä vaan sen jälkeen koittaa vielä toinen maailma kun näille ihmisille jotka sitten oleskeluluvan saavat ja jotka turvapaikan saavat pitää kuntapaikat löytää ja todennäköisesti isot kaupungit tulevat olemaan merkittävässä roolissa tässä näiden ihmisten vastaanottamisessa ja ja kotouttamisessa kysyisinkin ministeri orpolta minkälaista yhteistyötä ja yhteistyön syventämistä olette sisäministeriön ja temin kanssa joka siis hoitaa sitten tätä kotouttamisen puolta

aikomassa tehdä niin että tämä kokonaisuus myös tämän jatkon osalta saadaan hoidettua asianmukaisesti

arvoisa rouva puhemies naisiin kohdistuva väkivalta on vitsaus jonka kitkemisessä ja ennaltaehkäisyssä on täysin epäonnistuttu suomessa viimeaikaiset maahanmuuttajataustaisten raiskausepäilyt ovat nostaneet esille tämän väkivallan ja meidän täytyy todellakin muistaa että suomalaiset osallistuvat näihin väkivallantekoihin ja raiskauksiin mitä ihmettä me teemme nyt suomi johtaa me olemme todella kärkitilastoissa kun katsomme eun tasolla näitä väkivaltatilastoja millä tavalla me voimme parantaa sisäistä turvallisuutta

otetaan vielä muutama vastauspuheenvuoro ja sitten ihan loppuun viiden minuutin vastaus ministeri orpolta mutta sitten me siirrymmekin kello kolmentoista tuohon seuraavaan ja nämä muut keskustelut käydään sitten myöhemmin

arvoisa puhemies sisäministeri äsken sanoi että löysin muutaman kohdan tästä toimenpideohjelmasta minulla on vain minuutin verran aikaa niin että totta kai joudun sen muutamia asioita ottamaan esille hallituksen tekemät tekemät linjaukset vahingoittavat ihmisten kotouttamista ja sitä huolta tässä tuon esille aidosti kiusataan niitä ihmisiä jotka ovat saaneet oikeuden turvapaikkaan ihmisten sosiaaliturvaa ja tiukennetaan ihmisten perheenyhdistämistä kuka meistä pärjäisi ilman jos minä olisin tullut ilman minun perhettäni suomeen minä tulin neljätoista vuotiaana olisi ollut tosi paljon vaikeampaa sama juttu tämän määräaikaisen palauttamisasian osalta minä tulin neljätoista vuotiaana tänne maahan ja jos minulle olisi sanottu kahdeksantoista vuotiaana että hei ozan nyt sinä menet takaisin minä olisin kyllä murtunut minä olin oppinut suomea ja minä olin saanut töitä minä olin menossa melkein yliopistoon että kannattaa näitä toimia miettiä aidosti loppuun asti

arvoisa rouva puhemies ministeri totesi että sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä poliisien lukumäärää arvioidaan sisäisen turvallisuuden edellyttämälle tasolle minusta tämä linjaus on hyvä ja näinhän se pitää muuttuneessa sisäisessä turvallisuustilanteessa tehdä jotta ihmisten turvallisuus taataan ja turvallisuushan on on useimmiten myös tunnekysymys mutta kysyn ministeriltä olisiko loogista tässä yhteydessä eli sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä päättää myös poliisin koska poliisien lukumäärä ja toimipaikkaverkosto ainakin jossain määrin kulkevat käsi kädessä ja kysymyksen perusta on se että näyttäisi siltä että ulkomaiset tai ammattimaiset rikollisliigat operoivat mielellään siellä missä poliisin toimintaedellytykset ovat heikot

arvoisa rouva puhemies yhdyn vähän samoihin näkemyksiin kuin edustajat hoskonen ja hongisto huolensa siitä että haja asutusalueiden resurssit ovat koko ajan pienentyneet ja edellisessä puheenvuorossa eestilä kuvasi sitä mitä tarkoittaa se kun resurssit eivät ole paikalla siinä mielessä tämä on houkutteleva vaihtoehto ammattirikollisille erityisesti huumekaupalle ja niitten keskittymisiä on niillä alueilla joilla on risteävää kaupunkiliikennettä otetaan nyt vain esimerkkinä kotimaakuntani huittinen joka on keskiössä ja jossa nyt ollaan lakkauttamassa asemaa nyt kun kaikki ovat kehuneet tässä niin nyt täytyy sanoa että olenkin pettynyt kun ministeri orpo johonka täysin luotin vielä ole koko maailmaa ratkaissut ja rikollisuutta saanut laskuun mutta uskon kyllä hänen toimintakykyynsä kysynkin voidaanko pora kolmosen loppuvaiheessa tätä hanketta tarkastella kriittisesti millä alueilla lakkautetaan nyt tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa

on myös suhtauduttava hyvin vakavasti täällä maassamme koska emme enää elä lintukodossa myönteistä onkin että suojelupoliisille myönnetään puoli miljoonaa lisää mutta on kysyttävä onko tämä tarpeen koska niin sanottu ennalta ehkäisevä työ on erittäin tärkeätä myös myönteisenä on lausuttava että nämä turvapaikkapäätökset tulisivat mahdollisimman nopeasti se on turvapaikanhakijan ja viranomaisten yhteinen etu kysyisin paljonko on näitä niin sanottuja vapaaehtoisia palautuksia nyt tähän mennessä ollut ja kysyisin myös näistä pakkopalautuksista koska tiedetään että raskaita ja kalliita toimenpiteitä ja vielä lopuksi täällä on puhuttu näistä vokin vokin toimista on näitä yksityisiä yrityksiä jotka tekevät bisnestä onko mitään henkilömitoitusta mitä vähimmillään tarvitaan koska se on myös suuri turvallisuustekijä täällä vokien ympäristössä

rouva puhemies haluaisin kiinnittää huomiota tähän valtavaan lisämäärärahaan joka on on kohdistettu maasta poistamiseen ministeri orpo te olette joissakin arvioissa että kaksi kolmesta turvapaikanhakijasta tulee saamaan kielteisen päätöksen ja sitä sitä vasten odotankin teiltä myös vastaavanlaista systemaattista toimintaa siinä miten palautusprosessit pistetään käytäntöön aivan samalla tavalla kuin olette hyvin jouhevoittaneet tätä päätöksentekoprosessia siellä alkupäässä meillä on tällä hetkellä toiminnassa vapaaehtoisen paluun järjestelmä ja ja jos kielteisiä päätöksiä tulee jatkossa lisää niin on aika luonnollista olettaa että myös pakkopalautusten määrä nousee jossakin puheenvuorossa jo viitattiin yhteistyöhön muiden euroopan valtioiden kanssa kysyisin myös sitä sitä käytäntöä oletteko jo ollut keskusteluissa iomn kanssa jotta saadaan saadaan kerättyä isompi pooli ja silloin silloin kuljetukset myös inhimillisesti

jalonen mäkelä outi ja pakkanen ja sen jälkeen sitten ministeri viisi minuuttia ja sen jälkeen siirrymme toiseen aihealueeseen jatkamme keskustelua ensi yönä aivan varmasti
arvoisa rouva puhemies on hienoa että salissa on nostettu esiin naisiin kohdistuva väkivalta se on asia josta on vaiettu aivan liian pitkään myös myös tässä yhteiskunnassa mutta myös minä kysyisin vielä kerran näistä palautuksista jos näiden arvioiden mukaan noin kuusikymmentä prosenttia saatetaan palauttaa eli se tarkoittaa näissä luvuissa lähes yli kaksikymmentätuhatta

edustaja skinnari nosti esille tämän bisneksen turvapaikanhakijoitten ympärillä miten tämä kulujen hallinta tämän asian ympärillä saataisiin kuriin asian voi esittää vaikkapa näin että julkiseen tilaan hankittaessa telkkaria telkkaria sitä kaupankäyntiä ei aloiteta sillä että isoin mitä löytyy ja toinen esimerkki kotikaupungistani porista siellä partioimaan kadulle ja tämähän nyt vastaa näihin ilmenneisiin nuorten tyttöjen ahdisteluun ja tähän turvattomuuden tunteeseen voitaisiinko nykyistä laajemmin käyttää sotilaspoliiseja tämän aukon paikkaamiseen vielä perään lyhyesti hallitusohjelmassa on kirjaus pelastustoimen koulutuksen uudistamisesta mitä sille kuuluu nyt kun nämä itsehallintoalueetkin saanevat pelastustoimen itselleen

ja turvallisuudentunne ovat todella keskeisimpiä asioita joista yhteiskunnan on on huolehdittava ja jotta nämä kiitokset eivät tässäkään erässä hyytyisi niin omalta osaltani yhdyn ministeriin kohdistuneisiin kiitoksiin ja ja kannustan edelleen työssä sekä palautussopimusten että näiden maatamme koskevien vetovoimatekijöiden osalta mutta sitten vielä tähän keskusteluun harmaasta taloudesta sinällään se on tärkeä aihe mutta on nyt jumiutunut tähän sdpn esittämään taikatemppuun jolla kahdestakymmenestä miljoonasta tehdään kaksisataa miljoonaa euroa olisin vielä kysynyt siitä että jos siis tutkintaan laitetaan se kaksikymmentä miljoonaa niin sehän ei vielä tuota valtiolle millään tavalla rahaa vaan tarvitaan resursseja myös oikeusprosessiin ja perintäprosessiin kysyisinkin nyt onkohan

arvoisa rouva puhemies haluan heti alkuun osoittaa kiitokset ministeri petteri orvolle hyvästä hoidosta tässä turvapaikka asiassa kokonaisuudessaan poliisin toimintaan kohdennettuja lisäpanostuksia samoin kuin rajavartiostolle ja suojelupoliisille pidän tärkeinä ministeriön hallinnonalalla ja esitänkin kysymyksen liittyen tähän kiinteistöasiaan kun turvapaikanhakijoille osoitetaan näitä kiinteistöjä niin miten niin kuin tuossa edustaja skinnarikin omassa kysymyksessään puhui tästä onko selvitetty ettei siellä ole väärinkäytöksiä ainakin omalla kotiseudullani se aiheuttaa lehdistössä paljon kirjoittelua että kun tehdään vuokrasopimuksia niin onko nämä tehty reilulla pelillä ja täällä helsingissä on esitetty mahdollinen jäähallivuokraus jos ajatellaan että neljäkymppiä per turvapaikanhakija se on niin se on varmaan ihan mielenkiintoinen bisnes jos neljänsadantuhannen vuorokausivuokralla jäähalli vuokrataan niin varmaan kiinnostaa tällainen asia tällainen vähän hypoteettinen kysymys mutta tältä pohjalta tämmöinen

arvoisa puhemies kiitoksia erinomaisesta keskustelusta ja edelleen kiitoksista yritän kestää terrorismiin tämä tuhatseitsemänsataa joka oli jonkun järjestön antama nimilista

suoraan että sitä selvitetään mutta se ei ole siis virallinen tietojenvaihto organisaatioiden välillä ja siinä viitattiin ilmeisesti koko euroopan alueella oleviin oleviin määriin mutta katsotaan suojelupoliisin kanssa mistä tarkemmin siinä on kyse edelleen sanon tämän utvan osalta että nykyään on käytäntö että aina kun käsitellään asiaa joka joka koskettelee sisäistä turvallisuutta ulko ja turvallisuuspolitiikan kontekstissa

nyt esitellään puolustusministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäseitsemän

arvoisa rouva puhemies puolustushallinto toteutti vuosina

kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaneljätoista laajan puolustusvoimauudistuksen tavoitteena oli suomen puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen uudistuksella puolustusvoimat sopeutettiin pieneneviin ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin valiokunta pitää myönteisenä että puolustusvoimat on pystynyt palauttamaan vuonna kaksituhattaviisitoista toiminnan tason uudistuksen mukaisten tehtävien ja suorituskykyisten joukkojen tuottamisen edellyttämälle tasolle

puhemies lisäksi pidemmällä aikavälillä pidemmällä aikavälillä haasteena on on rahoituksen riittävyys puolustusvoimien tulossa oleviin suuriin materiaali investointeihin kuten laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeeseen ja hornet torjuntahävittäjien korvaamiseen näitä hankintoja ei voida sisällyttää normaaliin hankintabudjettiin vaan niitä varten tarvitaan erillisrahoitus

arvoisa rouva puhemies puolustusministerinä olen luonnollisesti tyytyväinen siitä positiivisesta mielenkiinnosta jonka hallinnonalani ensi vuoden talousarvioesitys on eduskunnassa saanut edustaja niikon esittelemä valtiovarainvaliokunnan mietintö korostaa mielestäni oikeita asioita ja mietinnössä esitetyistä asioista on helppo olla yhtä mieltä kiitän kaikkia asianosaisia puolustusmenojen maltillinen korotus ensi vuonna mahdollistaa materiaalihankintojen lisäämisen ja konsernisäästöistä huolimatta voimme pitää toiminnan tason ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla tämä tarkoittaa että reserviläisten kertausharjoituksista varusmiesten maastovuorokausista ilmavoimien lentotunneista merivoimien alusvuorokausista ei tingitä olen samaa mieltä valiokunnan kanssa että toimintaympäristön muutos edellyttää nykyistä korkeampaa toimintavalmiutta sitä voimme lisätä kustannusneutraalisti lainsäädäntöä kehittämällä sekä tietysti lisäämällä resursseja tuon ensiksi mainitun kehittämiskohteen osalta toivon että tässä salissa olemme yhtä mieltä niistä lainsäädännön uudistuksista joita hallitus hallitus jatkossa esittää paremman toimintavalmiuden saavuttamiseksi mitä materiaalihankintojen osuuteen sotilaallisen maanpuolustuksen budjetista tulee niin asia ei ole aivan yksinkertainen hallituksen täydentävän esityksen mukaan materiaalihankinnoista siirretään viisikymmentäyksi miljoonaa euroa toimintamenoihin sitä varallisuutta ei kuitenkaan käytetä toiminnan rahoitukseen vaan sitä käytetään muun muassa uusien järjestelmien kunnossapitoon budjettiteknisesti nämä katetaan toimintamenojen puolelta mikä sinällään hämärtää kieltämättä perinteisen kolmijaon tarkastelua varsinaisissa materiaalihankinnan kuluissa on hankkeina etenevät materiaalihankinnat joista monet ulottuvat usealle vuodelle toimintakulujen puolella on vastaavasti järjestelmien kunnossapitoon tarkoitettuja varaosia ja ampumatarvikkeita valiokunnan kanssa samaa mieltä että puolustusvoimauudistuksen aikana puolustusvoimiin syntyy sekä koulutus että varaosavajetta tämän vajeen poistamiseksi on töitä tehtävä erityisen kiitoksen haluan antaa eduskunnalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahojen nostamisesta aiemmalle tasolle tämän lisäyksen ansiosta meidän ei tarvitse leikata vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta joka on kaikkiaan kustannustehokas tapa pitää yllä reservimme taitoja valiokunnan tahto puolustusvoimien ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhteistyöstä ja rahoituksesta on hyvä ohjenuora arvoisa puhemies myös opposition vastalauseessa oli kiinnitetty huomiota puolustuksen rahoitukseen ja esitetty pieniä korotuksia tämä on miellyttävä viesti koska jos mikä on yhteinen asiamme pääoppositiopuolue sdpn vastalauseessa oli kolme lausumaehdotusta näihin totean että nyt käsittelyssä oleva budjettiehdotus kyllä riittää reservin kertausharjoitusten tason ja määrän ylläpitämiseksi tämän vuoden tasolla samoin eduskunnan esittämä lisämääräraha vapaaehtoiseen maanpuolustukseen riittää turvaamaan maanpuolustusjärjestöjen toiminnan arvoisa puhemies lopuksi lyhyesti vielä kriisinhallinnasta tasavallan presidentti ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen ja turvallisuuspoliittinen valiokunta eli tp utva keskusteli viime viikolla yhdestoista joulukuuta konkreettisista toimista joilla suomi vastaa ranskan pariisin terrori iskujen jälkeen esittämään avunantopyyntöön sekä yhdysvaltain pyyntöön liittyen isis vastaiseen koalitioon vastauksena näihin suomi osaltaan tarjoaa jatkoa pohjois irakissa olevaan erbilin koulutusoperaatioon ja sen laajentamista sekä libanonin unifil operaatioon osallistumisen laajentamista aiemminhan suomi jo päätti vahvistaa osallistumistaan ykn minusma kriisinhallintaoperaatiossa malissa korkeintaan kahdellakymmenellä henkilöllä nyt utvassa päätettiin selvittää määrän kasvattamista edellä mainituista operaatioista aiheutuvat kustannukset edellyttänevät lisämäärärahoja sotilaallisen kriisinhallinnan momenteille ensi vuonna mutta niiden osalta hallitus tuo esityksensä lisätalousarviossa sotilaallisen kriisinhallinnan ajankohtainen tilanne huomioiden oli positiivista että sdp ja vihreät esittivät lisämäärärahaa sotilaallisen kriisinhallinnan kalustomenoihin olemme yhtä mieltä siitä ettei suomalaisia sotilaita pidä lähettää puutteellisesti varustettuina maailmalle
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattikeskusteluun varaamaan yhden minuutin mittaisen puheenvuoron painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan ja tässä yhteydessä jo sanon että ensisijaisesti tässä alussa

tiedämme hyvin että turvallisuusympäristö on muuttumassa epämiellyttävällä tavalla tavalla joka merkitsee sitä että meidän on myöskin käytännössä kyettävä tekemään johtopäätöksiä johtopäätöksiä jotka merkitsevät ratkaisuja ulko ja turvallisuuspolitiikan lisäksi myöskin puolustuspolitiikkaa koskien sisäministeriöhän on tässä jo ollut monella tapaa äsken käydyssä keskustelussa keskiössä kysyisin ministeriltä tässä yhteydessä mitkä tästä turvallisuusympäristön muutoksesta johtuvista asioista ovat sen kaltaisia jotka valmiuden kohottamista ajatellen ovat nyt kiireellisimpiä ja välttämättömimpiä asioita jotka vaativat nyt suomen huomiota ja samalla totean että kriisinhallintamenot eivät toteudu linja on oikea tässä suhteessa eli tilanteen mukaan on edettävä mutta toivon että tässä suhteessa myöskin kyetään pitämään nyt omaksutusta linjasta kiinni

arvoisa rouva puhemies puolustushallinnon budjetit ovat jakautuneet niin kuin ministeri tuossa sanoi perinteisesti kolmeen pääluokkaan henkilöstön materiaalien ja toiminnan osalta nyt kuitenkin tässä ministerin puheenvuorossa tuli esiin että myös kehyskaudelle liittyy suuria haasteita tämän kolmion osalta kun materiaalien ja toiminnan välillä budjetin sisällä rahoja liikutellaan sanoitte että tuleville vuosille on kumminkin näköpiirissä että pystytään turvaamaan kertausharjoitusten riittävyys mihin faktaan tämä arvio pohjautuu koska niin kuin aikaisemmin sanoin näitä muutoksia budjetin sisällä tehdään koko ajan mutta on annettava myös tunnustusta silloin kun positiiviselle tunnustukselle paikka on sosialidemokraattien omassa vaihtoehdossa olleet asiat hallitus on ottanut oman esityksensä sisään ja ja viimeksi tämän maanpuolustuskoulutusyhdistyksen neljänsadantuhannen euron lisärahoituksen jolla pystytään omalta osaltaan turvaamaan maanpuolustusjärjestöjen tärkeä työ

puhemies epävarmaksi käyneessä maailmassa on osoittautunut ainakin suomen puolustusratkaisu joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja niin edelleen kestäväksi ja ja viisaaksi eikä ole mitään syytä sitä ryhtyä miettimään joksikin toiseksi jatketaan tältä pohjalta sitä kehittäen toisekseen se että budjetissa pystyttiin sopimaan viidenkymmenen miljoonan määrärahakorotuksesta kalustehankintoihin edustaja kanervan johtaman työryhmän pohjalta kertoo myös sen että yhteistyössä on voimaa silloin kun hallitus ja oppositio keskenään pystyvät sopimaan asioista vuosiksi eteenpäin se kyllä kantaa ja vie myös budjettiin tähän liittyvät arvoisa ministeri näköalat pitää katsoa ulottaa kaksituhattakaksikymmentä luvulle isoja hankintoja on edessä en niihin puutu mutta jo pelkästään näiden kahdensadankolmenkymmenentuhannen meidän puolustusvoimiemme so danajan joukkojen varustaminen ja ja nykyisten toimintamenojen kattaminen aiheuttaa kyllä ensi vuosikymmenellä melkoista päänsärkyä miten te katsotte tähän näköalaan johon muun muassa kansliapäällikkö räty näytti viimeisimmäksi viitanneen

puhemies on sanottu että meneillään oleva kriisi on suurin sitten toisen maailmansodan ja tiedämme myös että me olemme geopoliittisesti hankalassa asemassa eli meidän pitää mahdollisesti meillä uhkia ja missä paikassa sen sen takia onkin tärkeätä että meillä on uskottava puolustus ja turvallisuuspolitiikka meillä on uhkia kyberturvallisuutta ynnä muita että vaikka me olemme pieni maa täällä pohjolassa niin me emme tosiaan välttämättä ole turvassa mutta jos ihan tähän valiokunnan työskentelyyn oltiin kiitollisia että valtiovarat lisäsi tämän neljäsataatuhatta euroa maanpuolustukseen jolla tehdään hyvin arvokasta työtä samoin kriisinhallinnassa että ollaan vähentämässä joukkoja mutta kun tiedetään mikä on tämä maailman tilanne niin ei voi koskaan sanoa että eikö kriisinhallintaan pitäisi osallistua ensi vuonna ehkä jollain äkkiarvaamattomallakin

arvoisa puhemies ensi vuosi näyttää hyvältä ja pystytään kertausharjoitusmäärät säilyttämään mutta kehyskausille sisältyy leikkausuhkaa jopa neljänkymmenenviiden miljoonan edestä ja tämä vaatii toimia kysyisin ministeri

ja sen täysi hyödyntäminen on tällaiselle maalle joka ei kuulu natoon ensiarvoisen tärkeää ja kysyisin sitä millä tavalla tässä lainsäädäntötyössä ollaan edistytty aivan lopuksi eun ampuma asedirektiivi on tulossa päätettäväksi ja kysyisin myös ministeri niinistöltä ajatuksia millä tavalla se tulee heikentämään meidän maanpuolustustamme jos se etenee toivottavasti suomesta saadaan tiukka yksimielinen kannanotto että eun ampuma asedirektiiviä ei tule suomessa hyväksyä

kolme kysymystä vastuuministerille ensinnäkin lissabonin sopimuksen yhteisvastuu ja avunantolausekkeisiin liittyen kun kansallista lainsäädäntöä ollaan muutamassa nytten nytten siitä johtuen niin näettekö te uhkaa

poliittinen paine tekee sen että tämän avunannon muoto muoto sisältö ja aikataulu pyritään yhdenmukaistamaan ja että tämä kansallinen harkinta siltä osin kapenee tulevina aikoina toinen kysymys mikä ihmetytti kun viitattiin tähän turvallisuusympäristön muutokseen niin huomasin julkisuudessa heinäkuulta ministerin avoimet spekulaatiot siitä että ahvenanmaan asema on muuttunut voisitteko täsmentää täsmentää kuinka se on muuttunut kolmantena vielä kun puhuttiin siviili siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan rahojen lisäämisestä niin afganistaniin on nyt mennyt kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies parasta turvallisuuspolitiikkaa on viisas ulkopolitiikka mutta viisautta on myös pitää huolta siitä että meillä on uskottava oma puolustus kunnossa ja siitä nyt keskustellaan kun keskustellaan puolustusministeriön hallinnonalan budjetista esille jo nämä isot investoinnit mitä meillä on edessä uuden laivaston investoinnit hornetien korvaaminen suuruusluokka lähentelee kymmentä miljardia euroa se tarkentuu lähivuosien aikana ilmeisesti päätökset tekee vasta seuraava hallitus vaikka niitä valmistellaan jo nyt onko ministeri selvää että myös seuraava hallitus väristä riippumatta on sitoutunut tähän hankkeeseen elikkä onko tästä käyty keskustelua oppositiopuolueitten kanssa siltä varalta että nykyinen hallituspohja ei jatkakaan toista kautta peräkkäin sen tietysti kansa päättää voitteko lisäksi tarkentaa sitä minkä verran on tarkoitus laajentaa tätä erbilin koulutusoperaatiota ja libanonin

puhemies ensinnäkin minä haluan antaa kiitosta myös neljänsadantuhannen euron lisäyksestä maanpuolustusjärjestöille tämä on erittäin tärkeä asia kuten hyvin tiedetään puolustusvoimat on on ollut viime vuosina jatkuvien toimintamenopaineiden kohteena esimerkiksi ilmavoimille on kertynyt viime vaalikauden säästöjen ja lisääntyneen operatiivisen toiminnan seurauksena koulutusvelkaa yli kaksituhattaseitsemänsataa hn lentotuntia

täytyy niin vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan kuin maanpuolustusjärjestöjen puolesta lausua mitä nöyrimmät kiitokset valtiovarainvaliokunnalle siitä että nämä elintärkeät vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahat nyt sitten säilyvät ennallaan ja tämä neljänsadantuhannen euron lisäys sinne tuli tässä tietysti toivottavaa olisi se mistä kysyisinkin arvon ministeriltä voisiko nyt ensi vuoden budjettia sitten valmisteltaessa käydä valtiovarainministeriön kanssa sen keskustelun että tätä puliveivausta ei tarvitsisi vuosi toisensa jälkeen tehdä me valiokunnassa annoimme hyvinkin jyrkkää palautetta

asiantuntijoille tästä asiasta mutta tämä pitäisi myös saada eteenpäin oikeastaan kysymykseni liittyy tähän jo heinosenkin esiin tuomaan ampuma asedirektiiviin se on äärimmäisen tärkeä asia meille kuinka näette arvoisa ministeri nyt meidän vaikutusmahdollisuutemme tässä asiassa me valiokunnassa annoimme tästä jykevän lausunnon mutta kuinka me hoidamme

ministeri niinistölle hyvin hoidetusta työstä tähän mennessä euroopassa eletään hyvinkin poikkeuksellista aikaa on ukrainan tilanne ja turvapaikanhakijatilanne ainakin kaksi asiaa heti kärjessä samoin sitten kiitos siitä että olemme nyt saaneet tähän hallinnonalalle määrärahalisäyksen

kiitän myös edustaja kanervan parlamentaarista työryhmää jonka työn jälki näkyy tässä tässä

mietinnössä mutta varsinainen kysymys ministerille koskee puolustusteollisuuden toimintamahdollisuuksia vähän laajempi kysymys miten näette kotimaisen puolustusteollisuuden tilanteen huoltovarmuus on yksi tekijä vastakauppa ajattelu ei enää ole mahdollista entiseen malliin onko suomalaisilla toimijoilla mahdollisuutta toimia kansainvälisillä markkinoilla joilla valitettavasti myös on hyvin paljon korruptiota ja lahjontaa suomalaiset eivät mielellään tähän toimintaan lähde

puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon jälkeen puolustusvoimien koko perusrakenne ja mitoitus hyvin vastaavat asetettuja taloudellisia vaatimuksia tätä muutosta on on kuitenkin jouduttu rahoittamaan materiaalien kustannuksella ja nykyinen puolustusbudjetti ei ole riittävä tarvittavien materiaali investointien tekemiseen samalla tiedetään että että puolustusvoimien tehtävien toteuttaminen tulevaisuudessa edellyttää edellyttää nykyistä korkeampaa toimintavalmiutta ja taistelukestävyyttä kysynkin miten tähän tähän haasteeseen pystytään vastaamaan sitten vielä lisähaastetta tuo tämä sotilaseläkeiän nosto vaikka puolustusvaliokunta yksimielisesti sitä vastusti niin niin tämä on nyt toteutumassa mitä ministeri ajattelee siitä miten tästä selvitään

puolustusvoimat on joutunut aikaisemmin merkittävien leikkausten kohteeksi ja tämä kehitys on uhannut meidän puolustusvalmiuttamme ja on vienyt sitä aivan väärään suuntaan tämä uhka on ollut nähtävissä ja on erittäin tärkeätä että hallitus ja myös toivottavasti eduskunta nyt lisää näitä määrärahoja

sotilaseläkeikä myös nousee tämän eläkkeen noston yhteydessä ja kysynkin miten tämä reservivaje paikataan tässä

puhemies ensin olisin kiittänyt ministeri niinistöä siitä että olette ministerin toimessanne suhtautunut minusta hyvin myönteisesti pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan nämä ovat kaikki tärkeitä pilareita se nähdään nyt myöskin ranskan ja usan avunpyynnön osalta mutta olisin kysynyt teiltä teidän näkemystänne oikeastaan tämän eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittymisestä millä tavalla nyt näiden ranskankin tapahtumien jälkeen se tulee kehittymään kun ranska käytti tätä kahdenvälistä neljäkymmentäkaksi piste seitsemäs artiklaa ja vaikka siellä on eun sopimuksissa esimerkiksi artikla kaksisataakaksikymmentäkaksi näitä terrorismi iskuja varten niin niin tuleeko eun piirissä tällaista yhteisen puolustuksen kehittymistä muulla tavoin kuin yksittäisten maiden pyyntöinä ja bilateraalisesti aiheuttaako tämä nykytilanne jotakin uutta siellä

itse myös yhdyn niihin edustajiin jotka kiittävät valtiovarainvaliokuntaa tästä vapaaehtoisen maanpuolustustyön määrärahan tason korotuksesta ja toivon toivon tulevaisuudessa myös niin kuin täällä on esitetty että se voitaisiin etukäteen jo varmistaa kriisinhallinta asiat ovat itselleni läheisiä ja nyt kun ranska esitti tämän oman pyyntönsä ja suomi sitten vastasi siihen mielestäni hyvin osallistumalla muun muassa tähän libanonin unifil operaatioon niin kysynkin ministeriltä miten näette tulevaisuudessa kansainvälisen kriisinhallinnan tehtävän olisiko suomella mahdollisuutta lisätä varoja sinne ja osallistua yhä useampaan kriisinhallintakohteeseen ja näin saada kokemusta ja

maanpuolustuksen kokonaistaso riittävätkö siihen määrärahat tulevaisuudessa

suomen ja ruotsin välinen sotilaallinen yhteistyö on syventynyt viime aikoina ennennäkemättömästi totean että esimerkiksi ruotsin puolustusministeri totesi vastikään että suomi on ainoa maa jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys siitä että harjoittelemme sellaisia tilanteita varten jotka ovat myöskin rauhan tilan ulkopuolella

turvallisuushaasteet ovat aiempaa monimuotoisempia sodan ja rauhan välille on syntynyt harmaa alue jota kuvaavat pienet vihreät miehet hybridisota ja disinformaatio esimerkiksi kyberhyökkäys voi lamauttaa nykyaikaisen yhteiskunnan ilman yhtäkään laukausta samaan aikaan suomen valmistautumista kyberuhkiin on verrattu helsingin kaupungin citykanien torjunnan resursseihin eikä kyse ole suurista summista yhden käytetyn panssarivaunun hinnalla suomen verkkoturvallisuuden resurssit olisi mahdollista käytännössä kaksinkertaistaa miten nämä uskottavan kansallisen kyberpuolustuksen resurssit turvataan huomio ja ja rahat kohdistuvat suuriin investointeihin kuten hävittäjähankintoihin

ministeri niinistö kolme minuuttia tässä vaiheessa ja sitten vielä ennen seuraavaan asiaan siirtymistä pidetään viiden minuutin loppupuheenvuoro mutta nyt kolme minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustajille rakentavista kysymyksistä kolme minuuttia on kovin lyhyt aika vastata mutta yritän mahdollisimman moneen vastata

on se akilleenkantapää tämän yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan reserviläisarmeijan muodostamisessa mutta voimme kustannusneutraalisti tällä vaalikaudella tehdä toimenpiteitä nimenomaan lainsäädäntöön etenkin reserviläisiä voimme kutsua kertausharjoituksiin nykyistä kolmen kuukauden aikaa lyhyemmässä ajassa ja voimme esimerkiksi varusmiesten käyttöä pohtia laajemmin tämäntyyppisiä uudistuksia voimme hyvin tehdä kustannusneutraalisti edustaja kari kysyi kehyskauden haasteista kertausharjoitusten taso tullaan säilyttämään priorisoimalla yleisestä asevelvollisuudesta tämä hallitus ei aio tinkiä joten reserviläisten kertausharjoitukset ja varusmiesten koulutus pyritään säilyttämään mahdollisimman korkealla tasolla edustaja kääriäinen kysyi kaksituhattakaksikymmentä luvun näköaloista ja etenkin sodanajan joukkojen varustamisesta mehän pienensimme puolustusvoimauudistuksen yhteydessä sodanajan joukkojamme yli kolmanneksella kahteensataankolmeenkymmeneentuhanteen ja kieltämättä niiden varustamisessa on vielä huomattavia puutteita tämä on asia jota on tämän vaalikauden aikana selontekoprosesseissa katsottava etenkin tässä uudessa puolustusselonteossa tämä on asia johon on yhteisesti otettava kantaa samassa hengessä kuin viime vaalikaudella edustaja kanervan johtama parlamentaarinen puolustusselvitysryhmä teki ja hyvän konsensuksen löysikin edustaja heinonen kysyi myös kehyshaasteista mutta myös tästä eun avunantolainsäädännön edistymisestä toivottavasti ensi kevätkaudella eduskunta saa jo pureksittavaa tässä suhteessa useampi edustaja kysyi ampuma asedirektiivistä vaikutuksesta suomeen ja vaikutus suomeen kohdistuu etenkin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen valtioneuvosto on ottanut selvän kannan tätä ampuma asedirektiiviä vastaan ja samoin eduskunnassa puolustusvaliokunta ja hallintovaliokunta ovat ottaneet rakentavat kannat näihin nyt on tehtävänä vaikuttaa tähän valmisteluun ja tuoda suomen kantoja esiin on käynyt selväksi että suomen maanpuolustusratkaisua yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustusratkaisuamme ei riittävästi euroopan unionin tasolla ymmärretä ja tämä on vaikuttamisen paikka meille edustaja mustajärvi kysyi ahvenanmaan asemasta onko se muuttunut ei ole ahvenanmaa on edelleen demilitarisoitu ja neutralisoitu alue mutta turvallisuusympäristömme on kiistämättä muuttunut edustaja mustajärvi kysyi myös afganistanin tilanteesta ja sanoi siellä ei ole saavutettu pysyviä tuloksia ja kysyi mikä on tilanne kieltämättä tilanne on heikko ja nyt ostamme lähinnä aikaa sillä että jäädytämme joukkojen tämän vuoden vahvuuden myös ensi vuodeksi se on myös suomen etu pyrimme sillä hillitsemään maahanmuuttotulvaa suomeen afganistanista
debatti jatkuu ja seuraavaksi edustaja kanerva puheenjohtajana valiokunnasta
arvoisa puheenjohtaja menen yllättäen vähän puolustuspolitiikasta syrjemmälle ja kysyn näkeekö mitään mahdollisuuksia siihen että sotilaseläkeikäkysymyksessä tehty ratkaisu voitaisiin tavalla tai toisella siten purkaa että siitä ei aiheutuisi puolustusvoimille lisäkustannuksia niin kuin nyt on käytännössä tapahtumassa mutta sitten puolustuspolitiikkaa koskien kysyisin ministeriltä sitä meillä nyt menossa sellainen aktiivinen konkretiavaihe ruotsin kanssa tapahtuvan yhteistyön eteenpäinviemiseksi joka jatkaisi sitä johdonmukaista linjaa joka on ollut tässä nähtävissä jo joitakin vuosia johon edustaja salolainen viittasi ja jossa toivottavasti olisi saavutettavissa paitsi kahden kesken myöskin suomen ja ruotsin yhteisesiintymisenä laajemmin meidän turvallisuusympäristössämme konkreettisia tuloksia

arvoisa rouva puhemies minusta tässä keskustelussa tai lähinnä kysymyksissä paistaa aika lailla semmoinen ylimitoitettu optimismi täällä käytetään ilmaisua korotetut määrärahat ja niin edelleen joka synnyttää mielikuvan että meidän rahoitusasemamme puolustushallinnon puolella olisi positiivinen kuitenkin meillä on tiedossa että meillä ei ole selkeätä käsitystä ei parlamentilla eikä sen paremmin maan hallituksella millä rahoitetaan keskeiset suorituskykyhankinnat ensiksi merivoimille ja myöhemmin puolustusvoimille niin kuin edustaja kaikkonen omassa ansiokkaasti myös toi asian esille sen takia tässä yhteydessä pitää kiinnittää ensisijaisesti huomiota meidän oman huoltovarmuutemme kannalta keskeisiin toimijoihin patriaan nammoon ja niin edelleen sen lisäksi että tätä kautta syntyy suomalaista työtä tätä kautta syntyy myös suomalaista huoltovarmuutta niille ajoille kun ja jos siihen tarvetta aikanaan syntyy toivotaan tietenkin että ei

rouva puhemies tähän kriisinhallintaan uudelleen onko nyt niin että hallitus haluaa satsata kaikkiin näihin nyt esitettyihin pyyntöihin mikä tarkoittaa sitä että vähintään nykyinen määrä elikkä yli viisisataa henkilöä olisi sitten ympäri maailman näissä kriisipesäkkeissä ja jos toisaalta se vedetään siihen hallitusohjelman mukaiseen yhdeksäänkymmeneen viiva sataankahteenkymmeneen niin mikä on siinä tapauksessa meidän kriisinhallintakoulutuksemme tulevaisuus on ihan eri asia kouluttaa alta sataa henkilöä kuin viittäsataa tuhatta henkilöä per vuosi

puhemies rauhanturvatoimintahan täyttää ensi vuonna kuusikymmentä vuotta ensimmäiset joukot läksivät suezille se on muuttunut kriisinhallintatoiminnaksi ajan muutosten myötä suomi on ollut ja on erittäin uskollinen ykn apuri näissä asioissa ykn jäsenmaana tietenkin minun kysymykseni kuuluu arvoisa ministeri kun kriisinhallintatoiminta on mennyt enemmän ja enemmän koalitioitten suuntaan koalitiokonseptien suuntaan suomi osallistuu erilaisiin koalitioihin kriisinhallintaoperaatioissa niin pidättekö tätä suuntaa suomen kannalta hyvänä ja suotavana suuntana vai olisiko tämä ikään kuin entisten aikojen kriisinhallintamalli pitkäjänteinen osallistuminen operaatioihin ja johtovaltiorooli siellä parempi suomen kannalta asioita katsottuna

puhemies vielä tähän turvallisuusympäristön muutokseen joko todelliseen tai ainakin voisi sanoa näin kriittisemmin osaksi jopa korostettuun puheeseen siitä mielenkiinnolla seurasin tiedotusvälineitä liittyen usan presidentinvaaleihin ennen kaikkea republikaanien presidentinvaaliehdokkaisiin ja siellähän siellähän oli puhetta tämmöisestä pienoissotilasliitosta yhtenä vaihtoehtona otettiin esille pohjoismaat ja baltian maat kahdeksan maan ryhmänä mikä on teidän arvionne arvoisa ministeri kertooko tämä siitä että yhdysvalloissa suomi nähdään jo ainakin puolittain sotilasliiton jäsenenä paljon lähemmin ja että tämä maaryhmä sitten kokonaisuudessaan liittyisi lähemmäs nato

arvoisa rouva puhemies olisin jatkanut vähän tuota edustaja kääriäisen pohdintaa voidaanko ajatella kun näitä koalitioita nyt muodostuu rauhanturvatehtävien tai kriisinhallintatehtävien riskitasot voivat olla erilaisia riippuen siitä kenen koalitiossa ollaan mukana onko tätä ministeriössä pohdittu ja oletteko itse pohtineet pohtineet tätä että samalla kun vastataan näihin myönteisesti niin millä tavalla näitä riskiarvioita ajatellaan ikään kuin koalitioiden johtajien mukaan ja olisivatko esimerkiksi yk johtoiset operaatiot tässä mielessä ongelmattomampia

tiedustelulainsäädännön jälkeenjääneisyys ja sen vaikutukset kansalliseen turvallisuuteen ovat ilman muuta mittavat jo ennen pariisin iskuja hallitus käynnisti kolme erillistä lainsäädäntöhanketta tavoitteena vastata paremmin kansallisen turvallisuuden uhkiin ja mahdollistaa kattavampi ulkomaantiedustelu ja tietoliikennetiedustelu turvallisuudesta vastaaville viranomaisille parlamentaarisen työryhmän työ aloitetaan huomenna kysyisin ministeriltä näettekö onko olemassa muita lainsäädäntötarpeita joita pitäisi pikaisesti pistää hankkeeksi ja toimeksi koska tämä turvallisuusympäristö on näin radikaalisti ja nopeasti muuttunut

iso asia puolustusvoimien tulevan toiminnan kannalta ovat nämä korvaavat ennen muuta lentokonehankinnat ja ja on sanottu että nämä tehdään sitten erillisrahoituksella kovasti maanpuolustushenkinen ja pidän tärkeänä että maanpuolustuksen asiat hoidetaan hyvin samalla on kuitenkin kyllä korvaan tarttunut kun olette käynnistänyt tämän valmistelun että että voidaanko todellakin valmistella niin massiivista asehankintaa kuin mitä peräti kuudenkymmenen uuden koneen hankinta olisi ja olen hivenen huolissani siitä ettei nyt rakenneta savipohjalle tätä hankintaohjelmaa kun lentokoneiden hinnat ovat kallistuneet niin tavattomalla tavalla verrattuna kahden vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen eikö pitäisi miettiä nyt myös tätä kokoluokka asiaa ettei käy sitten niin että kun on tarjoukset jossain vaiheessa saatu niin sitten sanotaan että ne perustuvatkin tähän kuudenkymmenen tai peräti kuudenkymmenen ylittävän koneen hankintaan pitäisi mitoittaa valmiiksi tätä ilmavoimien lentokonemäärää siihen mahdollisuuteen joka meillä taloudessa on olemassa

puhemies eläkeuudistuksen aiheuttama merkittävä lisähaaste puolustushallinnolle on jo muutamissa aikaisemmissa puheenvuoroissakin nostettu esiin sotilaseläkeiän nostaminen kahdella vuodella tulee siis leikkaamaan ammattisotilasreservin määrää

arvoisa puhemies minäkin voin tuoda esiin huoleni tämän sotilaseläkejärjestelmän uudistamisen seurauksista samaan tapaan kuin tässä kanerva valiokunta ja viimeksi pelkonen toi esille mutta oikeastaan uudistaisin tuon kysymykseni liittyen näihin suuriin hankintoihin liittyen laivastoon ja ja ilmavoimiin oikeastaan tuo edustaja heinäluoman kysymys alleviivaa vielä sitä onko tässä olemassa riittävä poliittinen konsensus näin isoille hankinnoille kun tarkoitus on että varsinaiset päätökset tehdään vasta seuraavalla hallituskaudella ja ei nyt voi pitää aivan satavarmana että tämä nykyinen hallitus jatkaa toista kautta peräkkäin niin onko tässä käyty riittäviä keskusteluja sen suhteen että ei tehdä turhaa työtä turhaa työtä ja toinen hallitus haluaisi katsoa asiaa joltain aivan aivan toiselta pohjalta olisi järkevää että tässä haettaisiin kyllä aika laaja poliittinen konsensus näille hankinnoille jo tässä tässä vaiheessa kysyisin lisäksi kutsuntauudistuksesta onko sen suhteen ajatuksia teillä olemassa siitä on esitetty erilaisia malleja muun muassa niin että naisetkin voisivat olla kutsunnoissa mukana eivät kuitenkaan varusmiespalvelukseen velvoitettuina mutta ikään kuin muuten tämmöisenä ikäluokan tsekkauksena ja maanpuolustushenkisyyteen kannustamisena

rouva puhemies yhdyn näihin kiitoksiin

valtiovarainvaliokunnalle siitä että saatiin maanpuolustukselle lisää rahoitusta todellakin uskottavan maanpuolustuksen rinnalla pitää puolustustahtoa ylläpitää ja tämä on yksi hyvä esimerkki siitä kiitos ministerille olette hoitanut erinomaisesti tätä puolustusvoimauudistusta siinä ehkä kuitenkin on monta tekijää vielä tekemättäkin nytkin kaksisataa työpaikkaa vielä lähtee puolustusvoimista miten tämä uudistus on edennyt edennyt ja ovatko siellä esimerkiksi myös materiaalilaitoksen ja näitten muitten osa alueet hyvin hyvin lähteneet käyntiin toinen

edustaja kanerva ja edustaja salolainen ottivat esille on tämä pohjoismainen yhteistyö varsinkin ruotsin kanssa mutta ottaisin tähän esille nyt tämän nordefcon toiminnan myös laajemmin meillä on hyviä esimerkkejä siitä pyöreän pöydän keskustelusta ja yhteishengestä mitä pohjoismaihin liittyy ja millä hengellä myös suomi on tässä mukana

rouva puhemies ymmärrän puheaikarajoitukset ja että ministerillä ei ei ollut aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin mutta tämä kysymys ruotsin ja suomen uudesta syvästä yhteistyöstä on kyllä sellainen joka vaatii vastauksen olemme täällä usean edustajan toimesta siihen nyt kiinnittäneet huomiota koska se tulee sisältämään myöskin mahdollisuuden rauhan ajan ulkopuoliseen yhteistyöhön ja pitää sisällään erittäin moninaisia harjoitusmahdollisuuksia lisäksi mikäli aikaa jää ministerille vastata kysyn millä aikataululla katsotte että nämä laajennetut suomalaisten sotilaiden osallistumiset ulkomaisiin operaatioihin

puhemies toimintaympäristön muutos vaatii aina puolustusvoimien korkeaa toimintavalmiutta on se sitten kysymyksessä maalla merellä tai ilmassa kysyisinkin mikä teistä on kaikista tärkein onko esimerkiksi ilmatorjuntapuolustus suomessa kohdallansa ja kun on puhuttu näistä suurista hankinnoista niin onko mahdollista esimerkiksi yhteistyö on se sitten maavoimissa tai sitten näissä erilaisissa hornet torjuntahävittäjien korvaamismuodoissa ja ja vielä lisäksi kun me ensi vuonnakin olemme kahdessatoista sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa olisiko parempi että keskityttäisiin vain muutamaan harvaan näin monessa oliko niitä nyt kaksitoista vai kolmetoista eli mikä tuottaisi tulosta ja sitten vielä kun on puhuttu jos sieltä nyt kaikki lähtevät pois niin mikä on tämä afganistanin tulevaisuus loppujen

vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja jarva edustaja wallinheimo ja sen jälkeen sitten ministerin vastaus

puhemies kertausharjoitusten ohella meillä reserviupseerien ja reserviläisten mahdollisuus omatoimiseen harjoitteluun ja ammuntatoimintaan on ollut maanpuolustustaitojen ylläpitämiseksi ja puolustuskyvyn ylläpidossa erittäin tärkeä osa arvoisa ministeri onko ministeriössä selvitetty mikä on vaihtoehtoinen ratkaisu siinä tilanteessa jos suomi ei saa asedirektiiviin poikkeusta edes erityisen maanpuolustusjärjestelmänsä vuoksi olisin myös vielä toistanut kysymykseni tähän sotilaseläkeiän nostoon liittyen

arvoisa rouva puhemies asedirektiivillä olisi toden totta vaikutusta negatiivisesti vapaaehtoiseen maanpuolustukseen mikäli se menee läpi niin kuin komissio ja monet muut maat sen haluavat menevän toki suuresta valiokunnasta saamme tiukan kannan mikä varmasti helpottaa ministeri orpoa neuvotteluissa sanoitte että nyt on vaikuttamisen paikka suomellehan tämä on enemmän kuitenkin puolustuspoliittinen kuin sisäisen turvallisuuden kysymys kysyisinkin oletteko jutellut kollegoiden kanssa euroopassa ja ja kuinka he suhtautuvat nimenomaan tähän suomalaisen maanpuolustustahdon kannalta äärimmäisen äärimmäisen tärkeään kysymykseen
sitten ministeri niinistön vastaus enintään viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies pyrin vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen viime kierroksella edustaja pelkonen kysyi ilmavoimien koulutusvelasta se on totta ja se johtuu pitkälti siitä että alueellisen koskemattomuuden valvontaan liittyviä tehtäviä on viime aikoina ollut tavanomaista enemmän ja jos tämä ensi vuonna jatkuu niin on syytä tehdä samoin kuin tänä vuonna lisäbudjetilla tänä syksynä sata lentotuntia koulutuslentotuntia annettiin lisää ilmavoimille se tarkoitti yhdeksääsataatuhatta euroa edustaja savola kysyi maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tai yleensä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoista kuten niin moni muukin edustaja olen aivan samaa mieltä että joka vuosi tällaista puliveivausta ei kannattaisi tehdä ja valtiovarainministeriössä tämä asia kannattaisi vihdoinkin ottaa huomioon asedirektiivistä kysyi niin ikään moni edustaja kuinka voimme tähän asiaan vaikuttaa ja mitä teemme jos asedirektiivi astuu kaikesta huolimatta voimaan no nyt on tosiaan vaikuttamisen aika tulen käymään sisäministeri orpon kanssa

sotilaseläkeiästä on niin ikään useampia kysymyksiä siitä valitettavasti en pysty enempää kertomaan se tapahtui tämä eläkeiän nosto vastoin puolustushallinnon toivetta joten meillä on paraikaa työn alla selvitys mitä tämän asian kanssa tehdään selvää on että tässä tilanteessa ei ole mahdollisuuksia kuudensadan uuden viran perustamiseen eli neljäänkymmeneen miljoonaan euroon lisäkustannuksia puolustushallinnolle joten jotain muuta luovaa ratkaisua on pakko keksiä edustaja haavisto kysyi eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittymisestä ranskan avunantopyynnön jälkeen saa nähdä mihin se johtaa mutta tämä on suomen kannalta ennen kaikkea mielenkiintoinen harjoitus mitä apua on saatavilla silloin kun sitä pyytää edustaja terho kysyi maavoimista ja nyt tällä vaalikaudella on nimenomaan maavoimien vuoro meillä on puutteita ilmatorjunnassa panssarintorjunnassa johtamisjärjestelmissä ja ihan konkreettisesti ampumatarvikkeissa tämä johtuu pitkälti viime vaalikaudella tehdyistä mittavista leikkauksista puolustusbudjettiin jotka estivät maavoimien elintärkeitä kehittämishankkeita edustaja salolainen kysyi ja oli joku muukin joka kysyi suomi ruotsi yhteistyöstä sen syventämisestä tällä hetkellähän se yhteistyö kiistämättä on rauhan ajan yhteistyötä mutta se ei sulje pois mahdollisuutta ettemmekö kriisin aikana voisi yhteistyötä tehdä ja tämä on nimenomaan se suomen keskeinen motiivi tämän yhteistyön kehittämiseen meillä on siihen valmiutta ja meillä on siihen riittävästi resursseja joten antaa junan mennä eteenpäin kehitys on mielestäni vakaalla pohjalla kriisinhallinta asiasta oli useampi kysymys kysyttiin olinko kääntänyt takkini kriisinhallinnan suhteen suhteen tästä ei ole kyse vaan kyse on hallituksen linjasta ja missään vaiheessa ei ole määritelty etteikö suomi yhdeksälläkymmenellä henkilöllä kriisinhallintaan osallistuisi kyse on vain siitä että maailman tilanteita on vaikea ennustaa joten näitä asioita vain joudutaan rahoittamaan lisäbudjetilla näitä asioita on kerta kaikkiaan vaikea ennustaa täydennyspoliisijärjestelmästä esitti edustaja mattila kysymyksen on otettu sisäministeriössä hyvin vastaan ja ehkä siitä vielä jotain syntyy koska sotilaspoliisikoulutuksen saaneessa reservissä olisi hyvin käyttömahdollisuuksia jos poliisille halutaan oma reservi kriisitilanteita varten muodostaa

edustaja kivelä kysyi puolustusvoimien henkilöstön mahdollisesta väsymyksestä ja kieltämättä olen kiertänyt varuskuntia tässä puolen vuoden aikana aika lailla ja olen kysynyt aina henkilöstöjärjestöjen edustajilta tilanteesta tämä on myös käynyt

tarjoutuu mahdollisuus niin ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelussa kuin puolustusselonteon valmistelussa

arvoisa puhemies ministeriltä voi ja pitääkin odottaa erityistä tarkkuutta se on selvä sitä en kuitenkaan hyväksy että tässä salissa esimerkiksi tässä välikysymyksessä esitetään perusteettomia syytöksiä aion tehdä kaikkeni vahvistaakseni kansalaisten luottamusta omaan ja johtamani ministeriön toimintaan luottamus lainvalmistelun avoimuuteen ja päätöksenteon rehellisyyteen syntyy myös osaltaan arvokkaasta ja kunnioittavasta keskustelusta täällä eduskunnassa nyt kaikki voimavarat niin hallituksen kuin oppositionkin olisi ohjattava etsimään yhteisiä ratkaisuja suomen valtaviin taloudellisiin ongelmiin uudistamaan suomea saamaan aikaan päätöksiä tekemään käänne parempaan näin hallitus tekee käytämme kaiken tarmon siihen että kykenemme viemään maaliin hallitusohjelmassa linjatut talousuudistukset teemme tämän avoimuudesta ja hyvästä hallintotavasta tinkimättä

arvoisa herra puhemies se teistä joka ei ole tehnyt syntiä heittäköön ensimmäisen kiven minä en ole ainakaan virheetön tai synnitön tuskin kukaan meistä on jokainen meistä tekee virheitä se on inhimillistä on arvostettavaa että virheet myönnetään ja niitä pyydetään anteeksi mutta miksi ei sitten riitä että valtiovarainministeri stubb sanoi ensin sori siitä ja myöhemmin pyysi myös ihan kunnolla anteeksi eduskunnan edessä on tietenkin jo sinänsä vakavaa että ministeri heittää ihan omasta päästään virheellisiä lukuja eduskunnan edessä etenkin kun pääministeri sipilän mukaan hallintarekisteristä annetut lausunnot oli käyty läpi hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken juuri ennen kyselytuntia jossa valtiovarainministeri stubb antoi väärää tietoa lausunnoista välikysymys ei kohdistu vain yhteen ministeriaitiosta kerrottuun virheelliseen tietoon tähän valtiovarainministeri stubbin lausuntoon tiivistyi hänen ja koko sipilän hallituksen onneton lainvalmistelu kyse ei ole yksittäisestä virheestä tai huolimattomuudesta kysymys on toistuvasta väärän tai puolueellisesti valikoidun tiedon antamisesta omien poliittisten tavoitteiden lainsäädännön valmistelun on pohjauduttava puolueettomaan tiedon käyttöön ja päätöksien vaikutukset on arvioitava mahdollisimman hyvin etukäteen tätä periaatetta sipilän hallitus hallitus on rikkonut arvoisa puhemies

oppositio on erittäin tyytyväinen että hallintarekisteri kaatui siihen vaikutti voimakas ja väsymätön opposition kritiikki viranomaisten vastustus kriittinen media ja kansalaisjärjestöjen toiminta jopa näyttämötaiteella taisi olla oma osuutensa yksin nämä eivät kuitenkaan olisi riittäneet lopulta hallintarekisterin kaatoi se tapa jolla valtiovarainministeri ja ministeriön rahoitusmarkkinaosasto ajoivat hallintarekisteriä läpi hallintarekisteri olisi antanut mahdollisuuden piilottaa osakeomistuksia tämä olisi antanut rikollisille lisää keinoja piilottaa omaisuuttaan verottajalta ja näin syönyt hyvinvointivaltion perustaa häviäjinä olisivat olleet kaikki tunnolliset ja rehelliset kansalaiset ja yrittäjät voittajina omaisuuttaan piilottelevat miljonäärit vaikka hallintarekisteri on nyt kaatunut ainakin tältä erää on prosessi käytävä julkisesti läpi juurta jaksain tapa jolla hallintarekisteriä ajettiin näyttää alastomasti sen miten yksittäisten puolueiden poliittisten tavoitteiden edistämiseksi ollaan hallituksessa valmiita luopumaan hyvän hallinnon periaatteista

vuoksi hallintarekisteri kaatui ja hallituksen toiminnasta käydään nyt välikysymyskeskustelua arvoisa puhemies hallintarekisteriä ajettiin eteenpäin perustuen vääriin väitteisiin väitettiin että eu asetuksen muutos edellyttää hallintarekisteriä vaikka suomi oli nimenomaan aikaisemmin neuvotellut poikkeussäännön poikkeussäännöksen mukaan suomen ei tarvitse laillistaa hallintarekisteröintiä väitettiin että tietoja osakeomistuksesta saisi nykyään vain noin neljä kertaa vuodessa ja hallintarekisteri lisäisi avoimuutta tosiasiassa nykyään tietoja saa joka päivä lisäksi väitettiin että suomessa on monopoli arvopaperikeskuksella vaikka sellaisen voi kuka tahansa perustaa jo nytkin tässä muutama esimerkki virheellisistä väitteistä joilla valtiovarainministeri stubb pyrki julkisuudessa perustelemaan hallintarekisteriä on myös paljastunut että valtiovarainministeriön viestintäosasto on pyrkinyt ohjaamaan huomiota pois hallintarekisterin kielteisistä vaikutuksista osakeomistusten julkisuudelle aamulehden paljastamassa valtiovarainministeriön viestintäosaston muistiossa listataan toimittajia joita on päätetty kutsua tekemään hallintarekisteriin liittyviä haastatteluja asiakirjassa päätetään myös tiedotusväline joka saa taustamateriaalia lakivalmistelusta etukäteen valtiovarainministeriön suunnitelman mukaan esimerkiksi ministerin haastatteluun valitaan tietty tiedotusväline samaan aikaan hallintarekisteristä kriittisesti kirjoittaneelle toimittajalle viestintäosasto pyrki antamaan porttikiellon hallintarekisteri nämä kertovat siitä että eduskunnalle ei ole haluttu antaa oikeaa ja tasapuolista tietoa lainvalmistelusta ja siitä annetuista lausunnoista myöskään lainvalmistelun avoimuutta ja tasapuolisuutta sekä tiedotusvälineiden tasapuolista tiedonsaantia ei ole turvattu tämä olisi jo yksi vahva peruste välikysymykselle kun pääministeri sipilä ei halunnut tuoda omatoimisesti selvitystä valmisteluprosesseista eduskunnan keskusteltavaksi arvoisa puhemies kysymys ole kuitenkaan vain yhden lain valmistelussa paljastuneista epäselvyyksistä sipilän hallituksen lainvalmistelussa on samanlaisia epäselvyyksiä myös vielä hallintarekisteriäkin suuremmassa ja merkittävämmässä lakihankkeessa hallitus on leikkaamassa työntekijöiden palkkoja pakolla sairausajan palkkaa ja lomarahoja ollaan leikkaamassa ja lomaoikeutta rajaamassa näistä leikkauksista kärsisivät erityisesti pienipalkkaiset julkisen sektorin naiset lakipaketin sukupuolivaikutusten arviointia ei hallitus kuitenkaan ole tehnyt yleensä laeilla pyritään turvaamaan heikommassa asemassa olevia työntekijöitä ja määrittelemään minimitasoja nyt laeilla pyritään tukemaan vahvemmassa asemassa olevia työnantajia ja määrittelemään maksimitasoja joiden yli ei saa työehtosopimuksilla sopia heti näiden pakkolakien julkistamisen yhteydessä heräsi epäilys että lait ovat mahdollisesti perustuslain ja suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten vastaisia tuolloin valtiovarainministeri stubb totesi että me kävimme totta kai läpi juurta jaksain virkavastuulla sekä työ ja elinkeinoministeriön työlainsäädäntöammattilaisten välityksellä että sitten myös perustuslakiprofessoreiden ja muiden kanssa sen kokonaisuuden että me toimimme tässä lain puitteissa myös pääministeri sipilä ja työministeri lindström ovat vakuuttaneet että lakien perustuslaillisuus on käyty läpi poikkeuksellisen huolellisesti mtv uutiset pyysi valtioneuvostolta tietoa siitä keitä perustuslain asiantuntijoita asiassa oli kuultu lisäksi mtv uutiset pyysi saada kopiot heidän lausunnoistaan yli puolentoista kuukauden jälkeen valtiovarainministeriö joutui myöntämään ettei perustuslakiasiantuntijoilta tai muiltakaan lainsäädännön asiantuntijoilta ole saatu lainkaan kirjallisia lausuntoja

vielä aiemmassa lakiluonnoksessa mukana perustelut sekä osio nimeltä riskinarviointi suhteessa eun vuosilomasääntelyyn on poistettu lausuntokierrokselle lähteneestä luonnoksesta lainsäädäntötutkimuksen emeritusprofessori jyrki tala sanoo ettei ole koskaan nähnyt vastaavaa

on jätetty pois olennaisia tietoja sanoo itä suomen yliopiston lainsäädäntötutkimuksen professori anssi keinänen helsingin yliopiston työoikeuden professori ulla liukkunen pitää erikoisena että luonnoksesta on poistettu tärkeitä kohtia helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojanen ihmettelee jään kysymään mihin esitysluonnoksen johtopäätökset perustuvat kun niitä ei perustella lainkaan pakkolakien valmistelusta vastaava työ ja elinkeinoministeriön hallintoneuvos muistuttaa että lakien valmisteluaika on ollut poikkeuksellisen lyhyt meillä oli kolme neljä viikkoa aikaa kasata paketti jonka sisältö on työlainsäädännön historiassa poikkeuksellinen arvoisa puhemies olen käynyt kahden merkittävän lakiesityksen valmistelun puutteet läpi huolella jotta käy ilmi miksi kritiikki sipilän lainvalmistelun laatuun avoimuuteen ja rehellisyyteen on niin laajaa samalla herää huolestunut kysymys mikä on sipilän hallituksen muun lainvalmistelun taso kun kahden erittäin kiistanalaisen lakihankkeen valmistelu on ollut näin heikkotasoista tilannetta eivät paranna ollenkaan pääministeri sipilän vähättelevät lausunnot asiantuntijoiden merkityksestä tai lakien vaikutusten arvioinnista pääministeri sipilä on puhunut kaiken maailman dosenteista mikä on koettu tieteellisen asiantuntemuksen ohittamiseksi päätöksiä pääministeri sipilä on myös ollut sitä mieltä että ensin tehdään uudistukset ja vasta sitten arvioidaan vaikutukset hyvässä lainvalmistelussa asia olisi tietenkin juuri päinvastoin arvoisa herra puhemies kun tulin eilen metrolla töihin vanhempi rouva arvioi minun tihrusilmiäni mutta totesi myös ei minua stubbin puheet haittaa kaikki te poliitikot valehtelette koko poliittisen järjestelmän ja demokratian kannalta on kestämätön tilanne jos entistä useampi alkaa ajatella että ministereihin tai muihin poliitikkoihin ei voi luottaa

ehdotuksen hallituksen lainsäädännön valmistelu ei ole perustunut puolueettomaan tiedonkäyttöön asiantuntijoiden näkemyksiä on väheksytty ja päätöksien vaikutuksia ei ole arvioitu kunnolla hallitus on antanut useaan otteeseen väärää tietoa sekä lainsäädännön valmistelusta että lakimuutosten perusteista hallitus on horjuttanut pahasti poliittisen järjestelmän uskottavuutta kansan silmissä ja siksi se ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

koko muukin nykyinen oppositio olivat hallituksessa yhteiskuntamme peruspilareihin kuuluu selkeä ja johdonmukainen lainsäädäntö keskustan eduskuntaryhmä katsoo että kaikessa lainvalmistelussa on noudatettava hyvän lainvalmistelun periaatteita niihin kuuluvat myös puolueettomuus avoimuus riittävä kuuleminen ja vaikutusten hallitus on asian merkityksen nähnyt ja on perustamassa hallitusohjelman mukaisesti lainsäädännön vaikutusarvioelimen jonka tehtävä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu lainvalmistelun voimavarat on monessa yhteydessä todettu niukoiksi tässä kohdassa liian tiukka säästäminen tulee kalliiksi on myös perusteltua kysyä olisiko nyt aika palauttaa lainvalmistelussa monijäsenisen lainvalmisteluelimen kunnia ja asettaa se selvitysmiesmenettelyn rinnalle valtiovarainministeriön hallintarekisterin valmistelu ja siitä tiedottaminen on aiheellisesti herättänyt kysymyksiä mielestämme valtiovarainministeriössä onkin syytä huolella arvioida sitä onko uudistuksen valmistelussa noudatettu hyvän ja hallinnon periaatteita arvoisa puhemies suomi on poikkeuksellisen vakavissa ongelmissa ja eduskunnalla on valtakunnan korkeimpana päätöksentekijänä viimekätinen vastuu siitä että päätöksiä saadaan aikaan siksi kaikki voimavarat on laitettava nyt ratkaisujen hakemiseen suomi saadaan kuntoon vain uudistamalla ja sopimalla ei turhalla riitelyllä moni suomalainen on nyt huolissaan omasta läheistensä ja tämän maan tulevaisuudesta nyt jos koskaan meidän päättäjien on yli puolue sekä hallitus ja oppositiorajojen lisättävä ihmisten luottamusta siihen että suomen asiat ovat hallinnassa eduskunnalla on tässäkin viimekätinen vastuu opposition järein työkalu on välikysymys sen käyttämiseen oppositiolla on luovuttamaton oikeus välikysymykseen kannattaisi kuitenkin liittää aina perusteellinen harkinta vaikuttavuuden arviointi etenkin tänä syksynä välikysymystä on käytetty melko löysästi arvoisa puhemies aina ja etenkin tällaisena aikana on syytä kiinnittää huomiota myös eduskunnan omaan toimintaan ja tämän instituution arvovallan ja sen nauttiman luottamuksen vahvistamiseen perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti eduskunnan pitkäaikainen puhemies kyösti kallio jonka toiminta on jättänyt pysyvät jäljet eduskunnan työhön sanoi lujasti puhuessaan valtiopäivien päättäjäisissä tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkolme aikana jolloin parlamenttia ja parlamentin arvovaltaa yritettiin monin tavoin murentaa hän sanoi sen tähden olisi kunkin muistettava että yksilöiden toiminnasta itsehillinnästä ja edustajien arvonmukaisesta asiallisuudesta riippuu työmme laatu hän jatkoi vakaumukseni on että edustajat yksilöinä ja eduskunta kokonaisuudessaan voi parhaiten täyttää tehtävänsä kun kukin kohdastansa pyrkii asiallisuuteen eikä hairahdu pikkumaisiin mielenilmaisuihin jotka lainsäätäjälle eivät kuulu meidän velvollisuutemme on koettaa pitää yllä eduskunnan arvoa ja työtehoa pidetään nämä viisaat sanat mielessämme ja toimitaan sen puolesta että myös yhteiskunnassa nyt rakennetaan siltoja laajemmin kuin poltetaan niitä sitä kohta sata vuotias suomi tarvitsee

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat

viime viikolla tällä foorumilla tein virheen kun puhuin hallintarekisterin lausunnoista haluan teidän edessänne pyytää tätä virhettä nöyrästi anteeksi virheeni ei missään nimessä ollut harkittu vaan se oli pikemminkin harkitsematon pahoittelen sitä anteeksi riittikö tämä nöyrtyminen laitavasemmistolle eli vasemmistoliitolle ja vihervasemmistolle eli vihreille ei riittänyt nämä kaksi suomen vasemmistolaisinta puoluetta tarttuivat opposition järeimpään aseeseen eli välikysymykseen ja tekivät tästä tahattomasta ministeri stubbin virheestä välikysymyksen jolla pyrkivät stubbin erottamiseen hallituksesta tästä tässä välikysymyksessä on kyse vaikka sitä onkin sitten kuorrutettu muilla asioilla kun huomattiin että tällä kertaa kirves taitaa osua stubbin pään sijaan omaan jalkaan suurin oppositiopuolue sdp joka edustaa vihreitä ja vasemmistoliittoa maltillisempaa vasemmistoa ei lähtenyt mukaan näihin poliittisiin hirttäjäisiin välikysymyksen tekijät näköjään ajattelevat että tästä sinänsä harmillisesta tapauksesta pystyisi oikein rajusti puristamalla tiristämään vielä muutaman tosin halvan mutta ah niin rakkaan poliittisen irtopisteen itse en tähän usko en ainakaan vihreiden osalta vasemmistoliitto saattaa olla eri juttu onhan paavo arhinmäki maamme johtava rabulisti ja saattaa olla että vasemmistoliiton kannattajien mielestä tällainen maassa makaavan porvarin jatkuva potkiminen ja hakkaaminen edustaa eräänlaista joukkojen tunnelmaa kohottavaa kansalaisaktivismia

tähän liittyen voi sanoa että kaiken maailman ministeri stubbin julkiset lynkkaajat taputtavat varmasti pieniä karvaisia käsiään mutta entä vihreät olemme kyllä huomanneet että kun vihreät ovat nyt oppositiossa vihreissä on paljon enemmän punaista kuin vihreyttä mutta silti ovatko myös vihreiden kannattajat sitä mieltä että tällainen yhden ihmisen jahtaaminen on hyvää ja sivistynyttä politiikkaa epäilen vahvasti herra puhemies erehtyminen on inhimillistä me kaikki teemme virheitä eri asia ovat muita paremmat ja hyveellisemmät ihmiset nuo ulkokultaiset fariseukset jotka eivät koskaan tee virheitä ehkä vihreiden kohdalla on tästä kyse kun he tietävät olevansa virheettömiä he heittivät tässä stubbin tapauksessa ensimmäisen kiven ja haluavat heittää myös viimeisen kiven luulisi että eräät viime vuosien kohut vihreiden ministereiden ympärillä olisivat saaneet vihreät luopumaan ylemmyydentunnostaan ylimielisyydestään ja erehtymättömyyden illuusiostaan mutta mihinkäs seepra raidoistaan seuraava lausunto olisi kuitenkin kannattanut palauttaa mieleen siinä vaiheessa kun oikein porukalla päätitte käydä ministeri stubbin kimppuun en ole yhtään sen täydellisempi ihminen kuin kukaan muukaan suomessa vaan meillä on kaikilla heikkouksia uskon että ihmiset osaavat erottaa sen että poliitikotkin ovat ihmisiä ville niinistö iltalehti kuudestoista neljättä esimerkiksi tämä lausunto osoittaa että pienen ohikiitävän hetken myös vihreä poliitikko voi kuvitella olevansa ihan tavallinen kuolevainen inhimillisine puutteineen ja virheineen tämä outo tunne menee kuitenkin varmasti nopeasti ohi viimeistään siinä tilanteessa kun on kova kiire etsimään virheitä muista poliitikoista herra puhemies viranomaiset antoivat hallintarekisteristä yhteensä neljäkymmentäkuusi lausuntoa eduskunnan tietopalvelun eduskunnan tietopalvelun edustaja alanko kahiluoto tarkastaman laskelman mukaan näistä myönteisiä oli kaksitoista eli kaksikymmentäkuusi prosenttia kielteisiä oli neljäkymmentäkolme prosenttia kuitenkin välikysymyksessä väitetään helsingin sanomiin viitaten että myönteisten lausuntojen luku

on julkisen ryöpytyksen muodossa maksanut aivan varmasti riittävän poliittisen hinnan tämä asia on ollut loppuun käsitelty jo aikoja sitten ja tämä nyt nähtävä arvoton poliittinen näytelmä on ollut alun perin tarpeeton

herra puhemies välikysymys koskee eduskunnan työn ja koko poliittisen järjestelmämme uskottavuuden ja toimivuuden kannalta keskeisiä asioita eduskunnassa on pitkään kannettu huolta lainsäädännön laadusta ja siitä miten valiokunnat ovat joutuneet korjaamaan jopa kieliasua ja epäjohdonmukaisuuksia hallitusten esityksissä syitä tähän voi etsiä laajalti yksi syy on että laajapohjaisesta komiteavalmistelusta on lähes kokonaan luovuttu hallitukset ovat valmistuttaneet esityksensä mieluummin virkatyönä tai jonkun selvitysmiehen ani harvoin selvitysnaisen toimesta ja joskus ulkoistaneet työn konsulteille tai jopa lobbareille selvitysmiehiltä ja konsulteilta tilaaja saa sitä mitä haluaa eikä omaa kantaansa tarvitse koetella poikkeavien mielipiteiden kaiken maailman dosenttien kuuntelemisella ja vaihtoehtoisten mallien testauksella aina ei edes tällaista valmistelua ole käytetty ja hallitukset ovat puutteellisen valmistelun jälkeen parin vuorokauden yöistunnoissa sopineet suurista ja kauaskantoisista asioista asioista tietämättä tai tarkistamatta kaikkia tarkoittamattomia seurauksia päätösten jälkeen yksi lääke olisi ottaa komiteatyöskentely uudelleen käyttöön isoja ja vuosikausiakin istuneita komiteoita oli aikanaan helppo pilkata herrat istuu palkka juoksee järki seisoo asiat makaa tyyliin joskus aiheesta kuitenkin kaikki suuret ja onnistuneet reformit suomessa on valmisteltu laajan ja osallistavan valmisteluprosessin kautta jossa parlamentaarisilla sekä keskeiset intressitahot kokoavilla komiteoilla on ollut ratkaiseva osuus tästä luopuminen tuottaa nyt ongelmia yksi on lainsäädännön teknisen tason surkastuminen
toinen on että asianosaisten ja asiantuntijoiden komiteatyössä tapahtuvan kuulemisen ja osallistumisen pois on johtanut yksisilmäiseen valmisteluun ja ministerille läheisten erityisintressien perusteettomaan ja piiloteltuun suosimiseen uudistuksilta puuttuu pitkäjänteisyys ja niiden onnistumista tukeva laaja yhteiskunnallinen sitoutuminen toimiva demokratia edellyttää valintojen ja vaihtoehtojen avointa arviointia nyt se tehdään jälkikäteen mediassa ja eduskunnassa sen sijaan että käyttäisimme etupainotteista viisauden etsintää tämä kritiikki kohdistuu meihin kaikkiin myös me sosialidemokraatit olemme olleet mukana hallituksissa joiden esitysten valmistelua on aiheesta kritisoitu toiveemme onkin että parannuksia voitaisiin etsiä ja toteuttaa yhdessä

tämän jälkeen on kuitenkin todettava että se mitä valmistelun puutteellisuudesta ja sen seurauksista olen edellä sanonut on noussut aivan uusiin mittasuhteisiin nyt sipilän hallituksen aikana ei ole uskottavaa että koetut ongelmat olisivat vain teknisiä tai ajanpuutteen aiheuttamia monet ministerit ovat täällä vastanneet arvosteluun että ovat tehneet parhaansa käytettävissä olevan ajan puitteissa kuitenkin hallitus on useimmiten itse määritellyt aikataulun juuri niin kireäksi että se antaa tekosyyn laajemman kuulemisen ja huolellisemman valmistelun sivuuttamiseen välikysymyksessä on käyty läpi useita esimerkkejä siitä minkälaisiin tilanteisiin tämä on johtanut hallituksen toimia on leimannut haluttomuus ja kenties pelkokin kuulla eri asiantuntija ja asianosaistahojen näkemyksiä sen tavaksi on muodostunut pyrkimys ennakoivasti sivuuttaa kaikki etukäteen tehtyjen poliittisten päätösten kanssa ristiriitaiset näkemykset tahattomuudesta tai tarkoituksellisuudesta riippumatta lopputulos on että hallitus on toistuvasti jäänyt kiinni yrityksistä antaa väärää tietoa ja salata oikeata mikään oho anteeksi ei tätä vielä korjaa politiikassa kaikki toimijat pyrkivät esittämään asiansa itselleen edullisessa muodossa ja hankkimaan sille kansalaisten kannatuksen uutta on se että hallitus on valjastanut virkakoneiston ja tiedottajansa manipuloimaan julkisuutta tahtonsa mukaisiin tarkoituksiin näin menetellessään hallitus horjuttaa luottamusta viranomaisviestintään jonka tulee olla avointa neutraalia ja tasapuolista hallituksen vastaus ei valitettavasti kerro siitä että se olisi aidosti valmis ei vain pakon edessä myöntämään virheensä vaan myös korjaamaan toimintatapansa palauttaakseen luottamuksen lainvalmistelun avoimuuteen ja aitoon vuorovaikutukselliseen kuulemiseen joka on suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja toimivan parlamentaarisen demokratian perustava edellytys

arvoisa puhemies

syntyä vaikutelmaa että lakeja suomessa valmistellaan suppeasti valittujen eturyhmien kanssa ilman julkista ja avointa keskustelua arvoisa puhemies hallintarekisteriasian valmisteluun liittyy myös kysymys toimittajien tiedonsaantioikeudesta ja tasapuolisesta kohtelusta valtiovarainministeriön vero osaston kriittistä lausuntoa ei oltu viety valtioneuvoston hankerekisteriin ministeriö myös suunnitteli tiedotustilaisuutta jonne nimeltä mainittu toimittaja ei ollut tervetullut asian tultua julkisuuteen tämä korjattiin valtioneuvoston ja ministeriöiden on palveltava tasapuolisesti kaikkia toimittajia ja tiedotusvälineitä puhemies elämme lobbarien ja edunvalvojien aikakautta tässä ei ole sinänsä mitään pahaa kunhan kansalaisten järjestöjen ja yritysten tasapuolisesta kohtelusta pidetään huolta ja lainsäädäntötyössä kunnioitetaan asiantuntemusta euroopan unionissa käyttöön malli jossa eri edunvalvojat vapaaehtoisesti rekisteröityvät niin sanottuun lobbari eli avoimuusrekisteriin jolloin toiminta on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää lobbarirekisterin käyttöönottoa suomessakin ovat ehdottaneet muun muassa kokoomuksen kansanedustaja timo heinonen ja sdpn entinen kansanedustaja mikael jungner me vihreät kannatamme tällaista avoimuusrekisteriä se lisäisi poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja tekisi nykyistä näkyvämmäksi sen mitkä erilaiset intressitahot pyrkivät päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön vaikuttamaan avoimuusrekisteri olisi yksi tapa kehittää demokraattista päätöksentekoa oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies teen seuraavan epäluottamusehdotuksen kuultuaan valtioneuvoston vastauksen välikysymykseen eduskunta toteaa että yksi markkinatalouteen kuuluu olennaisesti avoimuus ja tiedon saaminen yritysten omistussuhteista ja niissä tapahtuneista muutoksista kaksi lainsäädäntötyön laatuun tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota muun muassa ottamalla eri viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnot paremmin huomioon kolme tiedotusvälineiden ja toimittajien tasapuolinen kohtelu sekä asianmukainen tiedonsaanti lainsäädäntöhankkeista kuuluu valtioneuvoston velvollisuuksiin neljä suomeen tulisi luoda niin sanottu lobbari eli avoimuusrekisteri lisäämään läpinäkyvyyttä päätöksenteossa ja että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

on voitava luottaa kaikissa tilanteissa samoin siihen että lakeja valmisteleva koneisto toimii avoimesti ja tasapuolisesti ja että hallituksen esitysten seuraukset arvioidaan niin rehellisesti kuin mahdollista anteeksipyynnöillä vaikka niitä esitettäisiin tukuittain ei ratkaista perimmäistä ongelmaa eli valmistelukoneiston ja hallituksen kyseenalaista tapaa toimia siksi vasemmistoliiton ryhmä päätti tehdä välikysymyksen ja olemme tyytyväisiä että vihreitten linja piti vaikka teitäkin varmaan painostettiin kiitos siitä arvoisa puhemies esittelen vielä yhden esimerkin joka on erityisen mielenkiintoinen koska hallituksen ministerit ovat vastauksissaan keskenään hyvin eri mieltä syksyllä tekemässämme kirjallisessa kysymyksessä peräsimme suomelle aiheutuu kustannuksia eu jäsenyydestä kyse oli siis äärimmäisen isosta asiasta myöskin rahallisesti mitattuna ministeri stubb rinnasti suomen norjaan omassa vastauksessaan hän sanoi esimerkiksi norjalle eun ulkopuolisena valtiona aiheutuu edustuston toiminnan lisäksi myös huomattavia muita jäsenyyden vaihtoehtoiskustannuksia koska norja maksaa noin kaksi miljardia euroa eun köyhemmille jäsenmaille korvaukseksi siitä että se pääsee eun sisämarkkinoille

viimeisimmällä rahoituskaudella kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattaneljätoista tämä eta maiden niin sanottu koheesiorahoitus oli yhteensä noin yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa käytännössä norja maksaa valtaosan tästä summasta tarkasti ottaen norja maksaa tuhatseitsemänsataaneljäkymmentä miljoonaa euroa mutta ei yhden vaan kuuden vuoden aikana ministeri stubbin vastauksessa verrattiin norjan kuuden vuoden ja suomen yhden vuoden kustannuksia asetelma vaikuttaa oudolta jos samaan kysymykseen lähes samaan aikaan saman hallituksen kaksi ministeriä stubb ja soini antavat täysin eri vastauksen kysyjähän ei voi olla väärässä koska kysyy sitä mitä ei tiedä mutta vastaajien olisi syytä olla oikeassa nyt jompikumpi joko ministeri stubb tai ministeri soini on oikeassa toinen väärässä ja kyse on isosta asiasta miljardiluokan vuosittain toistuvasta maksusta kannatan edustaja arhinmäen tekemää epäluottamuslause

arvoisa puhemies meidän on syytä keskustella lainvalmisteluprosessista yleisemminkin myöskään edelliselle hallitukselle ei voi antaa puhtaita papereita mutta ikävä kyllä monet seikat viittaavat siihen että prosessit ovat nyt entisestään heikentyneet hallituksen asettamat tiukat aikataulut tekevät hyvän lainvalmistelun joissakin tapauksissa mahdottomaksi esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa eläkeläisten asumistuki hallitus peruutti kuten tunnettua leikkausehdotuksensa mikä oli sinänsä viisasta mutta vajaassa viikossa pykälät kirjoitettiin uudelleen voidaanko tätä kutsua hyväksi lainvalmistelutyöksi onko asianomaisten kuulemiseen riittävästi aikaa uudistus päättäjät haluavat viedä läpi ei raukea vain sen vuoksi että valmisteluun annetaan pari kuukautta lisää aikaa koska hyvä lainvalmistelu vaatii aikaa vähintään kahdeksan viikon lausuntoaikaa koskevassa suosituksessa onkin tämän vuoksi ajatusta lisäksi hyvässä lainvalmistelussa tarvitaan kunnollisia vaikutusten arviointeja tämä koskee niin yhteiskunnallisia vaikutuksia sukupuolivaikutuksia kuin kielellisiäkin vaikutuksia hallituksen pyrkimys työmarkkinalakien muuttamiseksi olisi vaatinut kunnollisen sukupuolivaikutusten arvioinnin ennen lakipaketin esittelyä vaikka kaksi kätilöä sai hallituksen tarkistamaan ehdotustaan matkan varrella vaarana on että lakipaketti sikäli kuin se toteutuu kohdistuu naisvaltaisiin aloihin kohtuuttoman ankarasti arvoisa puhemies aikaisemmin asetettiin laajapohjaisia komiteoita jotka tekivät hyvän esityön suurille uudistuksille ruotsalainen eduskuntaryhmä asettaakin kysymyksen eikö komiteatyöskentely pitäisi saattaa jälleen kunniaan lainvalmistelun laatua on syytä parantaa tarvitsemme hyvin perusteltuja lakipaketteja jotka myös kestävät perustuslainmukaisuuden arvioinnin perustuslakivaliokunnassa huolimattomasti valmistellut lait joita perustellaan aikataulusyillä nakertavat politiikan uskottavuutta me tarvitsemme enemmän emme suinkaan vähemmän luottamusta

arvoisa puhemies

hän tarkoituksellisesti tai tietoisesti yritti viedä eduskuntaa harhaan sellaisessa ei olisi ollut mitään järkeä viranomaislausunnot ovat julkisia ja kaikkien tarkistettavissa viranomaislausunnoissa ei myöskään ollut mitään yllättävää viranomaisten huolet omistustietojen julkisuudesta ja hallintarekisterien sallimisen riskeistä harmaan talouden kannalta ovat olleet tiedossa jo pitkään politiikassa on muitakin kirjoittamattomia sääntöjä yksi tärkeimmistä on että asiat riitelevät eivät ihmiset eduskunnassa voi ja pitääkin käydä kriittistä keskustelua kansalaiset ovat valinneet meidät edustamaan erilaisia arvoja ja ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin ongelmiin keskustelu kuitenkin liian usein ajautuu henkilöön kohdistuvaksi arvosteluksi ja jopa nälvimiseksi tähän syyllistytään niin hallituksen kuin opposition taholta välikysymys on perustuslaissa säädetty parlamentaarinen menettely jolla selvitetään hallituksen nauttima luottamus eduskunnassa toivoisimme muilta oppositiopuolueilta huolellisempaa harkintaa sen käyttämisessä välikysymys kärsii inflaation jos sitä käytetään liian löyhin perustein tässä välikysymyksessä moititaan myös hallitusta eri lakihankkeiden heikosta valmistelusta tämä huoli on aiheellinen hallituksen toiminta lainvalmistelussa on ollut poukkoilevaa esityksiä on peruttu ja muutettu hätäisesti monet syksyn aikana tuoduista esityksistä ovat olleet myös puutteellisesti valmisteltuja vaikutusarvioinnit ovat jääneet tekemättä syksyn aikana on eduskunnalle tuotu esimerkiksi useita lapsiin vaikuttavia lakihankkeita joista lapsivaikutusten arviointi puuttuu kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä odottaa että hallitus ottaa oppia menneen syksyn aikana tehdyistä virheistä lainvalmistelussa tulee olla huolellisempi ja eduskunnan pitää saada kaikki oleellinen tieto mutta odotamme myös muilta oppositiopuolueilta vastuullisuutta ilkkumisella ja räyhäämisellä ei edistetä hallituksen eikä opposition ajamia asioita vaan heikennetään eduskunnan arvovaltaa kansalaisten silmissä edessämme on poikkeuksellisen vaikeita haasteita talouden työllisyyden ja kilpailukyvyn kohentamiseksi meidän tulee yhdessä kyetä tekemään päätöksiä joilla turvataan hyvinvointi tuleville sukupolville

pääministeri sipilä kaksi minuuttia valitsemaltanne paikalta

arvoisa puhemies tämän hallituksen lainvalmistelu noudattaa samaa käytäntöä kuin aiemmillakin kausilla tämän lisäksi hallitus on päättänyt parantaa kuten valtiovarainministeri vastauksessaan kertoi vaikutusten arviointia perustamme hallitusohjelman mukaisesti lainsäädännön arviointineuvoston sitä koskeva asetus on viimeisteltävänä ja sen on tarkoitus tulla voimaan helmikuun alussa aloittaa toimintansa tämän jälkeen oikeusministeriö on myös asettanut toinen päivä marraskuuta tänä vuonna yhteistyöryhmän lainvalmistelun kehittämiseksi myös komiteatyön palauttaminen on ollut mietinnässä tulemme tämän asian selvittämään kevään aikana hallituksen esityksistä totean että hallituksen esitys on aidosti auki siihen saakka kunnes se annetaan eduskunnalle tätä varten pyydetään lausuntoja lausunnot ovat julkisia ja kaikkien arvioitavissa lausuntojen pohjalta tarvittaessa parannamme esitystämme mikäli lausunnot antavat siihen aihetta arvoisa puhemies se on selvää että mitä täällä eduskunnassa lausutaan on perustuttava faktoihin meille kaikille tulee joskus virheitä ainakin minulle tulee joskus virheitä minulle valtiovarainministerin anteeksipyyntö riitti ministeri stubbilla on täysi luottamukseni

arvoisat edustajat siirrymme nyt debattivaiheeseen pyydän niitä jotka haluavat siihen osallistua nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz käytti termiä rabulisti se tarkoittaa räyhääjää suunsoittajaa suurisuista kun kuunteli näitä puheenvuoroja niin oikeastaan vain yksi näistä puheenvuoroista täytti tämän rabulisti termin sisällön sen sijaan esimerkiksi edustaja tölli ja edustaja kivelä käyttivät asialliset niin kuin muutkin puheenvuorot joissa myös tuotiin esille näitä virheitä joita on valmistelussa tehty ja todettiin aivan oikein että valmistelun tasoa pitää parantaa ja siitähän tässä välikysymyksessä on kysymys arvoisa puhemies pakkolait on valmisteltu kiireessä ja ja lausuntokierrokselle jätetystä lakiesityksestä on jätetty pois aiemmassa lakiluonnoksessa olleita tärkeitä asioita talousasiantuntijat ovat todenneet ylioptimistisiksi työpaikka arviot joita hallitus

nyt olisi syytä vetää pakkolait pois jotta tulisi

arvoisa

häiritsee se että tarkoituksellisesti käsitetään ja tulkitaan toisen jos meillä menee ruuti siihen emme me saa mitään aikaan me olemme sellaisessa taloudellisessa tilanteessa no sitten toinen asia tästä keskustelusta on erittäin hyvä että yhteisesti nyt paneudutaan lainsäädännön valmistelun kehittämiseen ja näyttää siltä että siinä on kohtuullinen yhteisymmärrys sitten mitä tulee hallituksen valmistelemiin asioihin niin niin kauan kuin asia on vielä hallituksessa ei ole olemassa lakiesitystä eduskunnalle se on avoin ja siihen pystytään vaikuttamaan minusta hallitus on ottanut tässä hyvän toimintatavan että myöskin avoimesti otetaan kritiikkiä vastaan ja ja sitä pitää kehittää mutta tämä monijäsenisen lainvalmisteluelimen kunnian palauttaminen on hyvin tärkeä

herra puhemies edustaja haavisto piti sovinnollisen puheen ja edustaja arhinmäenkin jälkimmäinen puheenvuoro oli rakentava mutta ette te pääse sitä karkuun mistä tämä välikysymys tehtiin minulla on tässä noin kymmenen lehtiotsikkoa siitä alkaen kun ilmoititte välikysymyksestä tästä vihreä lanka oppositio vaatii stubbia tilille valehtelusta ja jatkuen esimerkiksi uusi suomi stubbin virheellisestä lausunnosta välikysymys hallitukselle ja kun lukee teidän välikysymystekstiänne te syytätte ministeri stubbia tietoisesta vääristelystä tästä tässä välikysymyksessä on kyse ja luenpa edustaja niinistön tviittejä niin kauan kuin aikaa riittää asioista voi olla eri mieltä mutta vääristely halveksuttavaa seuraamuksia odotetaan miten paljon voi vääristellä ja johtaa harhaan poliittisen vastuun välttelyn raukkamaisuuden huippu laittaa vm virkamiesten piikkiin piikkiin oma vääristely ville niinistö jyrähtää stubbille häikäilemätöntä valmistelua stubbin asema vaakalaudalla jäätteenmäki erosi annettuaan väärää tietoa vääristely samaa tasoa vaadimme yhä stubbia tekemään tiliä eduskunnalle valmistelustaan ja vääristelystään ja niin edelleen

ja käytetään tätä tilaisuutta ei nyt menneiden tai yksittäistapausten ruodintaan vaan siihen kun täällä on myös nyt hallituspuolueidenkin taholta tunnustettu se tosiasia että lainsäädäntötyön prosessointi vaatii kehittämistä että on puutteita olin iloinen että pääministeri totesi että komiteatyöskentelyynkin palaamista harkitaan tämäkin on on selvä edistysaskel että käytetään nyt tätä tilaisuutta siihen millä tavoin me voimme parantaa sitä lainsäädännön tasoa ja valmistelun avoimuutta jos tästä olemme yksimielisiä niin pitäisi sen myöskin näkyä sitten näissä tulevissa ratkaisuissa ja jos hallitus haluaa osallistuvan tällaiseen arviointiin ja valmisteluun olemme varmasti siihenkin valmiita

arvoisa puhemies itse en usko että on niin sanottuja turhia välikysymyksiä kyllä ne nousevat aina jostakin tarpeesta saada asia keskusteluun ja ja tässä on käyty nyt sitten myös lainsäädännön laatukeskustelua tavalla jota en ole tänä syksynä ainakaan täällä nähnyt aikaisemmin kiittää edustaja tölliä rakentavasta puheenvuorosta mutta haluaisin yhtyä niihin jotka esittävät tätä komiteamallia asiantuntijoiden mukaan ottamista laajemmin isojen lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun ja toivon myös että tämä lobbarirekisteri avoimuusrekisteriasia saisi suomessa

olisi hyvä saada tietää myös missä ajanjaksossa hallitus nyt tulee sitä miettimään saadaanko nähdä vielä tällä hallituskaudella sitä että eri lakipaketteja lähdetään valmistelemaan komiteapohjalta vai mikä on tälle

puhemies tämän välikysymyksen kärkenä oli valtiovarainministerin lausunto joka mielestämme on jo aiemmin perusteellisesti käsitelty joten sen vuoksi itse pidän tätä kahdenkymmenen vuoden eduskuntaurani ehkä turhimpana turhimpana välikysymyksenä jos tämä välikysymyksen kärki olisi suunnattu juuri tähän lainvalmisteluun niin siihenhän siihenhän olisi vastannut ministeri lindström eikä ministeri stubb tätä lainvalmistelun tasoakin on kyllä moitittu niin kauan kuin muistan mutta kuitenkin on mielestäni syytä olla huolestunut siitä että tämän syksyn aikana valiokuntien mietinnöissä on moitittu useita esityksiä esimerkiksi puutteesta tästä on todellakin pitkä lista olemassa ja toivon että oikeusministeri lindström joka vastaa lainvalmistelun tasosta nyt vastaisi näihin kysymyksiin

puhemies en uskokaan että ministerit itse kirjoittavat vastaukset kirjallisiin kysymyksiin vaan laittavat nimensä alle en tiedä pääsikö ministeri stubb kartalle mistä puhuin ne kirjallisten kysymysten vastaukset ovat numerot kaksisataaneljäkymmentäkaksi ja jokainen kansalainen voi nämä asiat tarkistaa tässä omassa vastauksessanne puhutte maa ja metsätalousministeriön kohdalla vuoden kaksituhattakuusitoista vuosittaisista kustannuksista valtion matka ja kulunhallintajärjestelmän osalta vuoden kaksituhattaneljätoista valtiokonttorin tiedoista ja sitten vielä pysyvän edustuston kustannuksissa vuoden kaksituhattaneljätoista tilinpäätöstiedoista eli aina vuositasolla mutta sitten kun mennään tähän norjaa koskevaan vertailutietoon niin te puhutte kuuden vuoden kustannuksista sen sijaan että suomea koskevissa kustannuksissa te puhuitte aina vuoden kustannuksista eivät nämä ole vertailukelpoista tietoa keskenään ministeri soinin vastaus oli hyvin jämpti ja oikea

ministeri lindström paikan päältä tai pöntöstä kaksi minuuttia
kiitos arvoisa puhemies täällä tuli tästä lainvalmistelusta mikä on itse tämän välikysymyksen varmaan se tärkein anti mielestäni että tästä asiasta puhutaan tosiaan niin kuin pääministeri sanoi oikeusministeriössä on tämmöinen yhteistyöryhmä perustettu toinen päivä marraskuuta ja jos katsoo sen työryhmän tehtäviä muun muassa en nyt kaikkea rupea tässä luettelemaan niin se edistää hyvän hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista hyvien käytäntöjen levittämistä seuraa lainvalmisteluoppaiden ja prosessikaavioiden käytön noudattamista käytännössä ja edistää jälkikäteisen vaikutusarvioinnin käyttöönottoa valtioneuvostossa eli kyllä tähän asiaan vakavasti on nyt kiinnitetty huomiota hallituksen taholta ja kuten täällä on muutamassa erittäin hyvässä puheenvuorossa kerrottu eiväthän kaikki lait ole valmiita ennen kuin tulevat tänne näin ne ovat avoimia kaikelle tässä valmisteluvaiheessa lausuntoja pyydetään nimenomaan sen takia että jos sieltä löytyisi jotain ideaa hallitushan on kertonut avoimesti liittyen nyt vaikka näihin pakkolakeihin miten tämä menettely menee me olemme avoimia ehdotuksille ovi on auki eli en minä nyt näe tässä mitään hyvää mutta

että me keskustelemme tästä asiasta että lainsäädäntöä pitää kehittää ja koska se on oikeusministeriön vastuulla niin ilman muuta tähän suhtaudutaan vakavasti ja kaikkiin ideoihin jotka tulevat oppositiostakin suhtaudun aina vakavasti

olen positiivisen yllättynyt siitä asiallisesta ilmapiiristä miten tätä välikysymystä on käsitelty ja jaan sen huolen mikä täällä istunnossa on tullut jo aiemminkin esille tästä lainvalmistelun laadusta jopa lyhyellä edustajakokemuksella huomaa että monissa lakiesityksissä on jopa teknisiä virheitä ja ilmeisesti liikaa kiirettäkin meillä on lainvalmistelussa tuen tässä kyllä edustaja töllin näkemyksiä siitä että varmasti monijäseniset työryhmät komiteat missä kaikki sidosryhmät ovat edustettuina tulisi ottaa uudelleen käyttöön mutta arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomion siihen että salissa noussut sellainen ikävä tapa että perustuslailla ja perusoikeuksilla on on alettu politikoida vähän joka suunnasta salia eri puolueista syytetään etukäteen lakiesityksiä perustuslain vastaisiksi ja suhtaudutaan jopa vähän vähätellen ihmisten perusoikeuksiin

puhemies itse myöskin olen sitä mieltä että hyvä jos tämä keskustelu kääntyy siihen että me teemme päätöksiä perustuen punnittuihin tietoihin ja monipuoliseen analyysiin sitä varmaan on tehtykin mutta täytyy katsoa sitten myöskin monipuolisesti olisin oikeastaan kysynyt valtioneuvoston jäseniltä kun edustaja haavisto sanoi vihreiden puheenvuorossaan että suurena ongelmana tässä hallintarekisterissä oli viranomaisten ei ollut saatavilla tietoa mutta jos katsoo niitä selvityksiä mitä itse talousvaliokunnan puolella saan viranomaiset saavat erittäin hyvin tietoa hallintarekisterin takaa plus siinä oli vielä sen lisäksi tämä eurooppalainen tietojenvaihto jolloin olisi käsitykseni mukaan pitänyt viranomaisilla olla erittäin hyvin tietoa tässä uudistuksessa kun on tehty parannuksia ja toiseksi kysyn vihreiltä myöskin sitä että kun sanotte olevanne markkinatalouspuolue ja markkinatalouden kannattaja niin lähes kaikissa länsimaissa on hallintarekisteri ilmeisesti ne eivät ole markkinatalousmaita

puhemies hyvä että myöskin tästä hallintarekisteristä vielä vaikka hanke tällaisessa muodossa on kuopattu käydään vähän tätä keskustelua tietysti eri viranomaistahot antavat erilaisia lausuntoja eri asioita painottaen mutta kyllä oli vahva huoli harmaan talouden leviämismahdollisuuksista tässä mallissa ja myöskin oli viittauksia siihen että ole pelkästään hyviä kokemuksia tästä mallista tämä tietysti vaatisi vähän enemmän aikaa käydä näitä näitä lävitse mutta nimenomaan kun puhun markkinataloudesta puhun siitä avoimuudesta joka osakkeenomistajista pitää olla kaikkien pitää voida tietää ketkä yrityksiä omistavat tänä päivänä kun yritykset toimivat vastuullisesti ja ja on hienoa että toimivat tällä tavalla täytyy myöskin yleisön ja tietysti viranomaisten voida kontrolloida ketkä ovat siellä omistusten takana tämän häipymistä tässä mallissa tietysti pelkään

arvoisa puhemies kun kuuntelee näitä käytettyjä puheenvuoroja niin tässähän käy selvästi esille että myös välikysymyksen allekirjoittajat haluavat tehdä eron henkilön ja tämän koko lakivalmistelun välillä ja kun ja kun sekä vasemmistoliitto että vihreät haluaa liennyttää niin jos minä olisin kokoomuksessa minä hyväksyisin tämän liennytyksen enkä enää lukisi vanhoja lausuntoja ja kauhistelisi niitä ja sitten keskityttäisiin tähän itse asiaan mitä voidaan tehdä paremmin tässä on ollut erittäin hienoja puheenvuoroja edustaja tölli aloitti palataan avoimeen lainvalmisteluun otetaan tämä esille edustaja tuomioja kannatti sitä myös edustaja haavisto silloin tästä keskustelusta tulee joulun hengessä ihan rakentava ja hyvä ja tämä näyttää positiivista suuntaa

arvoisa herra puhemies edustaja heinäluoma vaikka en ole niin jouluihmisiä olen sovinnollisuuden ihmisiä mutta tämä vihreiden taktiikka ensin tuolla somessa kivitetään aivan sikana ja vihreässä langassa syytetään stubbia valehtelusta otsikkotasolla ja sitten kun huomataan että lähti vähän niin kuin kirves omaan jalkaan niin täällä sitten sovinnollisesti sanotaan

täällä aikaisemmin kerroin mitä edustaja niinistö tuolla twitterissä kirjoittelee niin nyt kerron mitä hän kirjoittelee facebookissa ensin täällä toistuvasta vääristelystä ja tahallisesta vääristelystä stubbia syytettyään hän sanoo että viranomaislausunnoista vain kymmenen prosenttia oli myönteisiä no nyt olen osoittanut edustaja niinistö että ainakin eduskunnan tietopalvelun tarkistuksen mukaan kaksikymmentäkuusi prosenttia oli myönteisiä milloin te meinaatte tämän virheenne myöntää aiotteko sitä pahoitella aiotteko pyytää anteeksi oliko tämä teistä tahallista tuskin oli mutta juuri näin te kohtelette ministeri stubbia

arvoisa puhemies on hyvä että tämä välikysymys on kohdennettu koko hallitukselle ja lainvalmistelun tasoon ministeri stubb on on pyytänyt virheitään jo anteeksi ja tämä anteeksipyyntö on arvokas asia ja toivon että kaikki kunnioittavat sitä että nyt lähdetään keskustelemaan siitä miten voidaan palauttaa suomalaisten ihmisten luottamus siihen että lainvalmistelu on avointa läpinäkyvää siihen voivat eri ryhmät osallistua ja tietopohjaista päätöksentekoa kunnioitetaan sen takia vihreä ryhmä oli tässä mukana ja olemme halunneet koko ajan korostaa että ministeri stubbin anteeksipyyntöä kunnioitetaan ja arvostetaan arvoisa puhemies

miten hallitus aikoo jatkossa parantaa lainvalmistelun tasoa tässä on esitetty tätä lobbausrekisteriä tämä arviointineuvoston perustaminen ja valvonnan parantaminen siinä on hyvä asia miten varmistetaan että vaikuttavuusarviointia tehdään jo ennen lakihankkeita niin että ne olisivat mahdollisimman hyviä tänne eduskuntaan tullessaan haluan korostaa että on kaikkien etu ja eduskunnassa niin kuin edustaja tölli sanoi on vuosien varrella aina korostettu sitä että mitä paremmin se työ silloin kun tehdään isoja muutoksia tehdään hallituksen sisällä mitä enemmän asiantuntijat vaikuttavat siihen silloin sitä enemmän

arvoisa puhemies minä yhdyn kyllä edustaja räsäsen kommenttiin siinä että tämä on varmaan kyllä turhin välikysymys mikä on esitetty mutta sitten kun täällä edustaja heinäluoma sanoi että palataan avoimeen lainvalmisteluun niin kyllä väkisinkin nyt mietin sitä viime vaalikautta kun itse oli silloin oppositiossa ja seurasi silloisen hallituksen lainvalmistelua niin en minä näe hirveän isoa eroa että tässä olisi mikään kulttuurimuutos tapahtunut että se olisi nyt jotenkin erityisen huonoa päinvastoin minun mielestäni tämä lainvalmistelu oli viime kaudella samantyyppistä kuin on tälläkin vaalikaudella

ongelmaa

lainvalmistelun tason parantaminen tietysti luonnollisesti on hyvä juttu ja kaikki ne hallituksen tekemät toimet toimet tähän suuntaan ovat ihan hyviä mutta ihan turha syyttää että sipilän hallitus olisi nyt jotenkin erityisesti siirtynyt avoimuudesta johonkin muuhun malliin koska kyllä tämä lainvalmistelun taso on ollut aina suurin piirtein

puhemies välikysymyksen kärkenä on ollut ministeri stubbin lausunto hallintarekisteriasiasta toki välikysymystekstissä nostettiin esiin myös lainsäädännön heikko valmistelutaso ja

yhdyn siihen kritiikkiin koska viime kaudella kun kd oli hallituksessa huomasin saman puutteen erityisesti lapsi ja perhepolitiikkaan liittyvissä päätöksissä muistan useita kertoja kun viittasimme siihen että ympäristövaikutusten arviointeja kyllä tehdään mutta lapsivaikutusten arviointeja ei olla valmiita tekemään välikysymyksen tekijät eivät kertaakaan olleet valmiit yhtymään kdn vaatimuksiin lapsivaikutusten

arvoisa puhemies kun tulee inhimillinen tahaton virhe jota nöyrästi pyydetään anteeksi niin se yleisen oikeustajun mukaan riittää ja jokainen perusteeton välikysymys syö tämän talon ja tämän eduskunnan tässä jo viitattiin siihen että meidän tulisi lientyä vihreiden suuntaan no sitä me olemme todellakin tehneet kun ministeri hautala oli tikunnokassa silloin aiheesta mitä silloin sanoi alexander yksi asia mistä en tykkää on se että kollegat siis poliitikot kuin haikalat pyörii hautalan ympärillä tällä hetkellä ja nauttii tilanteesta ja se on minun mielestä vastenmielistä ilta sanomat kuudestoista kolmatta kaksituhattakolmetoista olettaisi että reilua kohtelua ymmärretään tässä salissa laajalti myös silloin kun se kohdistuu muihin

arvoisa puhemies sosialidemok raattien erinomaisessa ryhmäpuheenvuorossa todettiin että hallituksella on on ollut haluttomuutta ja pelkoa kuulla asiantuntijatahojen näkemyksiä tämän päivän helsingin sanomista varmaan useimmat kerkesivät lukemaan ministeri raimo sailaksen erinomaisen kolumnin otsikolla työmarkkinasopimus on pakkolakeja parempi niin kutsuttu pakkolakilinja on monin tavoin kyseenalainen se muuttaa työmarkkinoiden

voimatasapainoa työnantajien eduksi kun edustaja turunen tuossa mainitsi että mikään ei ole muuttunut nyt niin kyllä tämä on ja ajatelkaa sen sanoo raimo sailas vahvistaa siis opposition kritiikin pakkolakien seurauksia kohtaan toivoisin että pääministeri sipilä voisi kommentoida tätä

arvoisa puhemies oppositio vaati jo joulukuun alussa pääministerin ilmoitusta tai hallituksen tiedonantoa jotta eduskunnassa olisi voitu käydä avointa keskustelua päätöksentekokulttuurista

tämä keskustelu on ollut erittäin tarpeellista kansa ei luota poliitikkoihin ja meidän tulee nyt omalla toiminnallamme tässä salissa tässä talossa vahvistaa sitä luottamusta niin toistemme kesken kuin äänestäjiemme kesken

arvoisa puhemies on rehellisesti sanottava että se kuva tuli välikysymyksen esittämisestä että välillä näytti välikysyjiä harmittavan että tuli jätettyä se kysymys mutta nyt ollaan tässä tilanteessa ja on syytä katsoa eteenpäin ja eikö nyt ole pääpaino pantava lainvalmistelun kehittämiseen vaikuttavuuden arvioinnista on puhuttu pitkän aikaa koko viime vaalikausi kun olin valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnassa ja perustuslakivaliokunnassa jatkuva aihe miten kehitettäisiin vaikuttavuuden arviointia ei tämä ole tämän hallituksen mukanaan tuoma ongelma vaan tämä on yhteinen asia turhaan tässä tapellaan vaan paneudutaan nyt tämän asian kehittämiseen

minusta tämä keskustelu on todella tarpeellinen eduskunnan edessä pitää puhua totta ja eduskunnassa pitää faktoilla pystyä asioita selvittämään mutta yhtä tärkeätä on ollut tämä lainvalmistelun kokonaisuus joka tähän keskusteluun on liittynyt vahvasti meillä on isoja uudistuksia vireillä sote uudistus kuntarakenne siinä kokonaisuutena aluehallinnon uudistus ja jos miettii sote uudistuksessa rahoitusta kiinteistöjen kohtaloa puhutaan miljardiluokan satsauksista ja kolmantena henkilöstön asema kaikki nämä edellyttävät rauhallista ja perusteellista valmistelua ja minun mielestäni on erittäin hyvä että tässä keskustelussa on noussut esille myös se että hallituksessa on mietitty komiteatyöskentelyä tässä yhteydessä näitten lakiasioitten valmistelun yhteydessä minä toivon että hallitus pitää kiinni näistä keskusteluissa esille nousseista asioista ja virittää lainvalmistelun sellaiseen tilaan jossa kyetään rauhallisesti säntillisesti ja asioihin perehtyneiden asiantuntijoiden käytöllä viemään asioita eteenpäin

arvoisa puhemies toivon että myös kokoomuksen puheenvuorot tulisivat pohtimaan tätä lainvalmistelun tason parantamista näyttää näyttää siltä että ryhmäpuheenvuoron huoli ja halu leimata vihreitä tulee lähinnä vain siitä että pelätään että sivistysporvarit ja liberaalit äänestäjät siirtyvät vihreiden kannattajiksi heillä se oikeus on jos he sen haluavat mutta mutta jos me nyt mietimme sitä miten me parannamme tiedon arvostamista tässä maassa niin hallituksella voi olla erilaiset arvot kuin oppositiolla meillä voi olla keskenämme erilaisia arvoja mutta eduskunnan ja poliittisen järjestelmän arvovallan kannalta on tosi tärkeätä että päätökset ovat tietopohjaisia että me modernisoimme meidän tapaamme joukkoistaa myös lakihankkeita niin että tavallisetkin ihmiset pääsevät niihin mukaan eivät vain perinteiset eturyhmät meillä oli joukkoistamisesta kokeiluhanke viime hallituskaudella tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristöministeriön kesken siitä oli hyvä tuloksia ja ilmastopaneeli toi tieteentekijöiden näkemykset lainvalmisteluun vahvemmin mukaan siis riippumattomien tieteentekijöiden tällaisia tarvitaan lisää ja hallituksen pitäisi vauhdittaa tätä kehitystä eikä vain

herra puhemies edustaja tölli epäili että tämän välikysymyksen tekeminen harmittaa ei missään tämä keskustelu on osoittanut että tämä on erittäin tärkeä ja tarpeellinen välikysymys itse asiassa hallituspuolue keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajilta on tullut paljon hyviä puheenvuoroja siitä että meidän pitää parantaa tätä lainvalmistelua ja jos on lukenut välikysymyksen nimenomaan kysymykset keskittyvät tähän aivan niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin

puhemies ehkä on hyvä palata taas tähän joulunalushenkeen ja todeta täällä yhdessä että olemme kaikki armon ja armollisuuden sanoman tarpeessa ja lähemmin en uskalla raamattua siteerata muuten tulisin heti leimatuksi uskonnon ja politiikan sekoittajaksi mutta lainvalmistelun taso on aina syytä arvioida siitä varmasti olemme täällä yhtä mieltä ja olisinkin kysynyt sekä pääministeri että valtiovarainministeri kun viittasitte tähän vaikutusten arviointineuvoston perustamiseen se on on ollut esillä myöskin eu lainsäädännön arvioinnissa ja haluaisinkin tietää onko aloite tullut nyt enemmänkin sieltä eu lainsäädännön puolelta ja millä tavalla tätä asiaa on tarkoitus viedä eteenpäin ja tulemmeko huomioimaan näissä myöskin sekä eu taustaista direktiivitaustaista lainsäädäntöä ja sen valmistelua kuin myöskin sitten kansallisista tarpeista lähtevää valmistelua
myönnän tässä vaiheessa minuutin pääministerille paikan päältä
arvoisa puhemies täytyy oikaista se että minulta vaadittiin pääministerin ilmoitusta ministeri stubbin lausunnoista kyselytunnilla ei lainsäädännön valmistelun puutteista ainakaan minulta kukaan ei ole tullut vaatimaan pääministerin ilmoitusta lainsäädännön puutteista vaan vaan ministeri stubbin lausunnoista kyselytunnilla minulta henkilökohtaisesti välikysymyksessä mainittiin kaksi lakia joiden valmisteluissa välikysymyksen esittäjien mielestä on puutteita haluan muistuttaa että nämä kaksi lakia ovat hallituksen valmistelussa niitä ei ole annettu eduskunnalle avoimuuden hengessä niitä on valmisteltu avoimesti ja niihin on pyydetty lausuntoja ja lakiesityksiä toinen on vedetty pois ja toinen on lausunnoilta tullut ja katsotaan mitä sille sitten tapahtuu haluan

puhemies minusta on hienoa että täällä näyttää olevan jo aika laaja yhteisymmärrys siitä että lainsäädännön laatua on parannettava että vaikuttavuusarvioita on tehtävä laajemmin ja että myöskin laajapohjainen komiteavalmistelu olisi olisi tulevaisuudessa taas käytössä nämä ovat hyviä asioita avoin erimielisyys ehkä jää sitten siitä onko tilanne muuttunut tämän hallituksen aikana huonompaan suuntaan tai ei minusta tämä asia voidaan jättää historian dosenteille jos kuitenkin näemme että tuloksia näiden kolmen ensimmäisen asian suhteen on jatkossa odotettavissa

se nyt vain on tosiasia että tässä on täysi näyttö sekä edustaja zyskowiczin että pääministerin lausuntojen perusteella että tämän välikysymyksen kärki oli nimenomaan henkilöön kohdistuva ajojahti sanotaan nyt ihan mitä tahansa se on ihan hienoa että se on muuttunut täällä näin ministeri on pyytänyt anteeksi tätä tuottamuksellista virhettään ja anteeksianto on annettu ja minun mielestäni se on nyt siinä mutta se on ihan hienoa että nyt puhutaan lainvalmistelun tasosta siitä on tosiaan syytä puhua siinä on paljon kehitettävää mutta onko se ihan oikeasti nyt välikysymyksen paikka minusta ei kyllä sitä lainvalmistelun tasoa voidaan pohtia monissa muissakin paikoissa arvoisa puhemies esitän nyt ihan tämmöisen yksittäisen nöyrän edustajan toiveen aletaan käsitellä pikkuhiljaa budjettia

arvoisa puhemies täällä on nyt syytetty välikysymyksen väärinkäytöstä täällä on syytetty vääristelystä maassa makaavan potkimisesta minä olen aidosti hämmästynyt miten vähättelevästi jotkut täällä suhtautuvat siihen että ministeri antaa väärää tietoa eduskunnalle itse myöntää se on fakta sen ääneen sanominen ei ole vääristelyä se ei ole räyhäämistä eikä se ole maassa olevan potkimista ministeri stubb minulle tässä on kysymys jostain paljon teitä ja minua suuremmasta asiasta tässä ei ole kyse henkilöstä tässä ei ole kyse yksittäisen lakiesityksen sisällöstä tässä ei ole kyse puoluepolitikoinnista tässä on kyse meitä isommasta asiasta tästä eduskunnasta instituutiona ja sen luottamuksesta ja arvovallasta me olemme kansan edustajia ja kansalaisten luottamus on välttämätön lähtökohta tämän työn tekemiselle

puhemies jaan sen syvän ihmetyksen tästä välikysymyksen hengestä että kun ensin soihduin ja talikoin lähdetään lynkkaamaan yksittäistä ministeriä saadaan mediajulkisuus ja sen jälkeen välikysymyskeskustelussa annetaan ymmärtää että suorastaan sivistyksellisesti me vain haluamme puhua asiaa niin ei ei tätä kyllä voi ymmärtää millään joskus pitäisi katsoa sitä malkaa omastakin silmästä edustaja arhinmäki viime vuonna te jouduitte ministerinä pyytämään käytöstänne anteeksi sanoitte että se oli sopimatonta ministeriltä ja kun toimittaja kysyi teiltä että oletteko keskustellut tai keskusteletteko asiasta pääministerin kanssa niin te totesitte no en mä nyt tiedä onko siinä mitään puhuttavaa no harvinaisen vähän tässäkään mitään puhuttavaa on vihreät on lähtenyt tähän välikysymyskeskusteluun täysin sammutetuin lyhdyin

arvoisa puhemies tämä idea arviointikomiteasta on ihan ok ja varsin kannatettava mutta muistutan kuitenkin hallitusta siitä että teillä on koko ajan käytettävissänne muun muassa eduskunnan tietopalvelu jolta voisitte tilata laskelmia päätöstenne seurauksista pääministeri sipilä on kuitenkin tuonut esille että hallitus päättää ensin ja arvioi vaikutukset vasta sen jälkeen toistelette että on parempi päättää jotain kuin jättää päättämättä mutta vastuullisuuden mittari ei ole se että päätetään vaan se että päätetään järkevästi ja harkiten ja otetaan vastuu päätösten seurauksista istuva hallitus leikkaa toistuvasti eniten niiltä joilla on vähiten ja säästää ne joilta voisi kuitenkin leikata ette arvioi päätöstenne vaikutuksia heikoimpien asemaan ette lapsiperheisiin ette tasa arvoon kuitenkin erityisesti vaikeina aikoina olisi tärkeää huolehtia siitä että ihmisillä säilyy toivo paremmasta kuinka aiotte toimia että palautatte ihmisten toivon uskon ja

arvoisa puhemies hallituksen ohjelmassa kärkihankkeessa normien sujuvoittamiseen kuuluu yhtenä osana arviointineuvoston perustaminen eu maissa on hyvin monessa samantyyppinen neuvosto ja samantyyppinen perustetaan nyt myös suomeen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysluonnosten vaikutusarvioinneista se voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusten arvioinneista lisäksi neuvosto voi tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun erityisesti vaikutusten arviointien laadun ja arviointitoiminnan parantamiseksi myös säädösten tultua voimaan arvioida vaikutusten arviointien toteutumista neuvosto seuraa vaikutusarviointien laadun kehitystä ja arvioi toimintansa vaikuttavuutta neuvosto antaa vuosittain katsauksen toiminnastaan valtioneuvoston kanslialle tavoitteena on että neuvosto omalla toiminnallaan vaikuttaa lainsäädäntökulttuuriin ja myöskin pitää huomion siinä että ministeriöt aidosti tekevät huolellisesti arviointejaan tärkeää on nyt huolehtia siitä että tämä neuvosto miehitetään hyvin ja siinä mielelläni kuulen myöskin eduskunnan näkemyksiä myönnän nyt
myös ministeri lindströmille paikan päältä minuutin puheenvuoron ja sen jälkeen katsotaan vielä onko halua jatkaa tätä debattia vai siirrytäänkö siirrytäänkö puheenvuoroihin katsotaan onko väsymystä se se katsotaan ministeri lindströmin puheenvuoron jälkeen
kiitos arvoisa puhemies vielä tästä aikataulusta sen verran että tämä työryhmä jota oikeusministeriön kansliapäällikkö tiina astola siis siis johti esitti että tämä voisi jo ensi vuoden alussa aloittaa toimintansa ja tämän vaikutusarviointilautakunnan toimikausi olisi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista viiva kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista

puhemies minä kyllä pidän erikoisena sitä että kun teemme erittäin merkittävästä asiasta välikysymyksen se sisältää sen että ministeri on antanut ministeriaitiossa väärää tietoa siitä miten valmistelussa on tapahtunut salailua esimerkiksi valtiovarainministeriö on yrittänyt salata oman vero osastonsa lausunnon hallintarekisteristä miten pakkolakien valmistelussa on pyyhitty pois arvioita jotka ovat aivan keskeisiä siitä lakiesityksestä joka on lähetetty lausuntokierrokselle niin sitten sanotaan että tämä nyt on väsynyttä keskustelua ja ja eteenpäin ja unohdetaan koko asia kyllä ihmettelen sitä jos todella esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja elo on sitä mieltä että tällainen on todella asianmukaista eikä tällaiseen lainvalmisteluun pitäisi puuttua
edustaja arhinmäki täällä oli vähän aikaa sitten enää muutama vastauspuheenvuoro jäljellä nyt niitä on tullut muutama lisää myönnän

arvoisa herra puhemies vihreät ja vasemmistoliitto tekivät tämän välikysymyksen koska he halusivat kivittää ministeri stubbia hänen tahattomasta lausunnostaan jos tulkintani on väärä niin koko suomalainen media tulkitsi teidän tiedotustilaisuutenne ja antamanne lausunnot väärin koko suomalainen media koska kaikki tulkitsivat että välikysymys tehtiin ministeri stubbin virheellisestä lausunnosta jota te välikysymystekstissä pidätte tahallisena

modig on ainoa joka reippaasti seisoo vielä välikysymyksen alkuperäisen tavoitteen ja idean kannalla minä en ole viemässä keskustelua muihin asioihin vaan nimenomaan nämä välikysyjät jotka itse haluavat päästä karkuun tekemäänsä poliittista virhettä he pyrkivät siirtämään keskustelun muihin asioihin ja mitä tulee edustaja ville niinistö näihin sivistysporvareihin niin toivon että heillä on mahdollisuus tutustua näihin teidän tviitteihinne että millainen sivistyspuolue se

ensinnäkin ensimmäisessä puheenvuorossa sanoin että tämä kaikki tiivistyi valtiovarainministeri stubbin väärään lausuntoon mutta tässä on paljon isommasta kysymys ja kun te edustaja zyskowicz kysyitte mitä me sanoimme tiedotustilaisuudessa suora lainaus tiedotteesta jokainen meistä tekee virheitä ja se on inhimillistä on arvostettavaa että ne myönnetään ja pyydetään anteeksi valtiovarainministeri stubb on kuitenkin lain valmistelussa pitkin matkaa pyrkinyt ajamaan puolueensa taustajoukoille tärkeää hallintarekisteriä eteenpäin kestämättömin perustein kyse on toistuvasta väärän tai puolueellisesti valikoidun tiedon antamisesta omien poliittisten tavoitteiden ajamiseen olisi ollut hyvä jos pääministeri olisi antanut tästä pääministerin ilmoituksen kun sitä ei anneta ainoa tapa saada selvyys tästä laajemmasta prosessista on välikysymys arvoisa puhemies edustaja zyskowicz suora lainaus siitä mitä sanoin tiedotustilaisuudessa tämän jälkeen varmaan on selvä että tämä välikysymys lähti liikkeelle stubbin lausunnosta mutta se oli vain se joka tiivisti tämän suuren ongelman mikä lainvalmistelussa on

puhemies olen ollut mukana monissa tiedotusoperaatioissa mutta en tiedä olenko koskaan onnistunut näin huonosti kuin te edustaja arhinmäki ja te edustaja niinistö onnistuitte siinä viestissä että tässä ei ole kyse stubbista ei ole kyse stubbin lausunnosta vaan paljon paljon laajemmasta asiasta luen vähän miten media tulkitsi

otsikolla oppositio vaatii stubbia tilille valehtelusta ette saaneet viestiänne läpi edes vihreään lankaan sitten uusi suomi stubbin virheellisestä lausunnosta välikysymys hallitukselle sitten ilta sanomat stubb pyysi eduskunnalta anteeksi ei riitä oppositiolle stt ja aamulehti vasemmistoliitto ja vihreät tekevät stubbin puheista välikysymyksen sitten ilta sanomat vasemmistoliitto ja vihreät vaativat stubbia tilille lausunnoistaan taloussanomat stubbin puheista tehdään välikysymys iltalehti vasemmistoliitto ja vihreät jättävät välikysymyksen stubbin puheista ilkka vasemmistoliitto ja vihreät vaativat

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowiczilla menevät hieman päivät sekaisin näissä lausunnoissaan kannattaa tutustua niihin tehdä se pohjatyö kunnolla minä tahdon ensinnä kiittää keskustan ryhmäpuheenvuoron pitäjää perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäjää te otatte vakavasti hallituksen lainvalmistelua kohtaan esitetyn huolen ja kritiikin ja käytätte aikanne nimenomaan itse asiaan ettekä opposition nälvimiseen

kun toivottavasti toteutatte veronkierron vastaisen toimintaohjelman ja toteutatte lobbarirekisterin ja tämän pyöröovi ilmiön suljette että keskeiset ministerit ja keskeiset virkamiehet eivät siirry paikasta a paikkaan b miten aiotte jatkossa ottaa poliisin syyttäjälaitoksen ja verottajan lausunnot huomioon tässä vaiheessa toivon että tässä vaiheessa näille lausunnoille annetaan se vahva arvo ja teemme yhdessä koko eduskunta harmaan talouden vastaista työtä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kun kuuntelin keskustelua niin tuli mieleen kalevi sorsan valitus aikanaan kun hän totesi että jotkut tahot ovat ministerin pohkeessa kuin tasmanian verikoira taisi kyllä tarkoittaa lehdistöä silloin varsinainen kommenttini koskee tätä arviointineuvostoa joka aikaansaatiin hallitusneuvotteluissa siinä siinä ei ole yksin kyse minusta lainsäädännön valmistelusta vaan koko prosessista hyvästä hallinnosta ja myöskin täytäntöönpanosta on tärkeätä että lait tehdään hyvin että ne saadaan täytäntöön sillä tavalla että ne vaikuttavat että ne ovat vaikuttavia tuloksellisia itse sen päämäärän kannalta tämä on jatkuva haaste varsinkin nyt kun tehdään suhteellisen nopeasti lainsäädäntöä tehdään miinusmerkkisiä

heikosta lainvalmistelusta ja niistä ongelmista joita siinä on tämän sanoin avauspuheenvuorossani tämä käy ilmi välikysymyksestä jos on lukenut välikysymyksen kysymykset niin jokainen niistä koskettaa sitä miten miten hallitus tulee parantamaan lainvalmistelua mutta arvoisa puhemies mitä tulee näihin edustaja zyskowiczin lukemiin lainauksiin pitää muistaa että välikysymys päätettiin tehdä sen jälkeen kun pääministeri ilmoitti että hän ei anna pääministerin ilmoitusta eikä tuo tätä keskustelua tänne tämän jälkeen välikysymyksestä ilmoittamisen jälkeen stubb nöyrtyi

paikan päältä minuutti tai kaksi aina kahteen minuuttiin asti

arvoisa herra puhemies ensinnäkin nöyrä kiitos tästä keskustelusta joka on sekä oman toimintani että lainsäädäntövalmistelun osalta käyty minun kannattaa olla omalta osalta siinä mielessä rehellinen että vaikka kuinka haluaisi oman persoonansa edustaja modig tästä irrottaa niin ei sitä oikein voi ja minä uskon ja toivon että se on kaikkien näkökulmasta myös inhimillistä tietysti matkan varrella tulee ministerinä ja varmaan elämänkin aikana tehtyä paljon virheitä ja tulen vielä niitä tulevaisuudessa tekemään paljon ehkä se mikä itseäni vähän pelottaa tulevaisuudessa on että uskallanko valtiovarainministerinä enää koskaan käyttää lukuja

kyllä niitä käyttämään mutta tulen välttämään ilman muuta virheitä tämä koko keskustelu on ollut opettavaista ja todellakin esitän siitä nöyrimmät kiitokset monella tavalla mitä tulee sitten tähän toiseen kysymykseen tänään lainvalmistelun laatuun niin se on todellakin kokonaisuus jota meidän on entistä tarkemmin käsiteltävä veikkaan että kaikkien lainsäädännön pitää olla avointa täsmällistä perustuslain mukaista on kuunneltava sidosryhmiä sidosryhmiä ja on käytettävä sähköisiä kuulemistapoja ja on tarkasteltava perustuslainmukaisuutta mutta se mihinkä moni edustaja tässä keskustelussa kiinnitti huomiota oikealla tavalla on että kyllä me joudumme paljon vaikeita päätöksiä tekemään sen takia olisin valmis tukemaan kaikkia erityisesti edustaja tölliä joka sanoi että on hirveän tärkeätä että siinä keskustelussa kun laadimme lakeja ja käymme niistä keskusteluja emme ymmärrä tahallaan vääriin koska jos me teemme näin niin tämä yhteiskunta pysähtyy silloin me jäämme vain päivittelemään sitä mikä on jonkun asian tarkoitusperä minkä takia se tehtiin näin

joku on joskus fiksusti sanonut ja tämä varmaan soveltuu nyt tässä vaiheessa minuun oikein hyvällä tavalla että meillä on kaikilla oikeus mielipiteisiin mutta meillä ei ole oikeus vääristää faktaa siitähän tämä keskustelu loppupelissä lähti minä toivon että tulevaisuudessa kun me käymme tässä salissa keskustelua me pystymme tässä hengessä myös sitä eteenpäin viemään omassa vastauksessani eduskunnalle tässä välikysymyksessä joka kuitenkin sitten loppupelissä kosketti mielestäni enemmän valtiovarainministeriä ja valtiovarainministerin toimintaa koska siitähän tässä välikysymyksessä oli kyse ja siitä tullaan myös huomenna äänestämään toivon että pystyin antamaan tarpeeksi hyvän vastauksen hallintarekisteristä toivon että pystyin antamaan tyydyttävän vastauksen siitä tavasta jolla me tulemme valtiovarainministeriössä muuttamaan viestintää entistä avoimemmaksi toivon että pystyin antamaan hyvän vastauksen edustaja viitanen eläkkeensaajien asumistukeen liittyen koska siitä ei syntynyt sen enempää keskustelua toivon että sain myös annettua hyvän vastauksen siihen radiohaastattelulausuntoon perustuslakiarvioinneista ja toivon että muut ministerit pääministeri mukaan lukien pystyneet antamaan kaikille tyydyttävän vastauksen siitä millä tavalla me parannamme otetta lainvalmistelussa

myönnän tässä vaiheessa vielä puheenvuorot edustajille kivelä mustajärvi pauli kiuru ja niinistö jos sen jälkeen vielä näyttää olevan erityisen perusteltua jatkaa niin katsotaan se erikseen nyt lähdetään näillä

jos olisi menty niin kuin vasemmistoliitto olisi halunnut niin tämän käsittelyn aikataulu ja muoto olisivat olleet aivan toisenlaiset asiasta olisi äänestetty jo viime viikolla tai sitten talousarvion käsittelyn yhteydessä meistä riippumattomista syistä tämä asia meni niin kuin se meni meiltä pelattiin kaikki muut vaihtoehdot pois ja muistan ministeri stubb kun me muutaman sanan vaihdoimme muutama päivä sitten tuossa tuulikaapissa tekin tiedätte miten tämä asia on juoksutettu

tulossa ylihuomenna lähetekeskusteluun lakiesitys joka koskee meidän kaikkien yhteistä kansallisomaisuutta maa metsä ja vesiomaisuutta lakiesitys metsähallituksesta siinä järjestettiin pikakuulemistilaisuudet ja lausuntokierros vasta pakon edessä ja nyt on menty olemattoman eu pakon taakse piiloon oletteko valmiit lupaamaan sen että odotetaan niin kauan että selvitetään onko mitään eu

arvoisa puhemies haluan kiittää tästä keskustelusta esimerkiksi edustaja tölli piti erittäin hyvän puheenvuoron ja useampi edustaja on kiinnittänyt huomiota siihen miten me saamme kansalaisten luottamuksen näinä aikoina kun tehdään isoja muutoksia että päätöksenteko on sellaista että se pohjautuu tietoon ja kaikki kansalaiset voivat luottaa siihen että siinä pyritään tasapuolisuuteen ja ja että päätökset arvioidaan kunnolla hallituksella on näinä aikoina erityinen velvollisuus valmistella päätöksensä erityisen huolella kun se hakee isoja muutoksia

arvoisa puhemies tiukassa nopeatahtisessa keskustelussa sattuu virheitä ja on on ymmärrettävää että niitä tapahtuu myös tässä talossa on arvostettavaa että osataan pyytää anteeksi monessa puheenvuorossa

oikean tiedon merkitystä eilen oppositiopuolueitten puolelta kun käsiteltiin vaihtoehtobudjettia tässä talousarvion käsittelyssä kerrottiin että heidän on tarkistettu eduskunnan tietopalvelussa nyt haluaisin varmistaa onko todellakin niin että esimerkiksi rahoitusvero ja sen mahdolliset tuotot on ihan oikeasti voitu varmistaa eduskunnan tietopalvelussa vai onko se jotain sellaista tietoa mikä nyt sitten tuli vasemmasta hihasta keskustelun tuoksinassa ja oli sitten ehkä hieman virheellinen tieto siis tämä tarkistamistieto ja sen

tuossa yksilöinyt yhtään mitään vaan jokainen voi todeta ja ja itse tulen kyllä historian asioita aikanaan käsittelemään millä lailla erilaiset lainsäädäntöasiat ovat syntyneet ei tämä ole uusi asia kyllä meillä on historiassa kerrottu vaikka kuinka paljon siitä millä lailla metsäteollisuus on hoitanut omia intressejään viisikymmentä ja kuusikymmentä luvuilla me tiedämme myöskin millä lailla nokia on se on sitä lobbaustoimintaa jonka julkistamista ja ja avointa arviointia täällä edustaja haavisto ihan oikein on esittänyt toivon että tähänkin mahdollisuuteen tältäkin osin lainsäädännön parantamiseen tartutaan yhdessä

arvoisa puhemies kiitän lämpimästi tästä keskustelusta minusta tämä on vaikka on ollut välillä poukkoilevaa ja kärjekästä osoittanut tarpeellisuutensa ja on varmasti niin että myös tavalliset kansalaiset arvostavat sitä että täällä keskustellaan siitä miten me voisimme parantaa lainvalmistelun tasoa itse kannan erityistä huolta aivan vilpittömästi siitä kuinka me varmistamme sen että tässä talossa tehdään politiikkaa joka ei liiaksi kasvata tuloeroja tai liiaksi kurista kaikkein pienituloisimpien asemaa ja siinä mielessä toivon aivan vilpittömästi että hallitus tekee sen minkä se nyt on luvannut elikkä että toimeenpannaan tällainen arviointikomitea joka myös etukäteen arvioi sitä minkälaisia vaikutuksia

arvoisa herra puhemies keskustelu on ollut rakentavaa ja kriittistä ja se varmaan kuuluu politiikkaan välikysymyksen tekijät ovat todella niin kuin välikysymyksen esittelijä arhinmäki toi tässä esille ne kriittiset ja sanotaanko malja tuli jossain kohtaa yli ja kun ei tämä prosessi lähtenyt sillä tavoin liikkeelle kuinka vasemmistoliitto sitä ajatteli ajaa niin ainoa työväline oli todellakin tämä tämä asia olisi mennyt nopeammassa tahdissa tämä olisi käsitelty nopeammin mutta täytyy sanoa edustajat räsänen ja zyskowicz siitä vähättelystä mihinkä myös edustaja wallin yhtyi tässä että te ette nähneet metsää puilta kuinka vakavassa tilanteessa todellakin ollaan erityiskiitos täytyy kyllä antaa edustaja töllille siitä rakentavasta ja ensimmäisestä puheenvuorosta jota hän ryhmäpuheessaan toi esille minun mielestäni tältä pohjalta on hyvä lähteä päättelemään tätä välikysymyskeskustelua
nyt olisi tarjolla vielä valtioneuvoston jäsenille puheenvuoro ellei siirrymme seuraavaan elikkä viimeiseen

minusta rakentava keskustelu asioista on aina tarpeen ja tänäkin syksynä olemme paljon puhuneet siitä että hallitus on tehnyt paljon leikkauksia pienituloisille ihmisille tässä kun tulivat nämä eläkkeensaajat esiin se on todella vakava tilanne ja olen tyytyväinen siihen että ministeri lupasi palata keskustelussa tähän asiaan ja antaa näihin asioihin vastauksia nimittäin kyllä me kannamme aitoa huolta siitä että myös näitä leikkauksia tulee korostetusti eläkkeensaajille samoin olemme olleet tyytymättömiä tietenkin eli eläkkeensaajia ja palkansaajia pitää kohdella reilulla tavalla oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti ja varmasti hallitus saa olla varma siitä että sosialidemokraatit eivät luovuta tätä keskustelua toivomme että näitä päätöksiä voitte vielä harkita uudelleen ja perua tästä on kysymys että silloin kun tehdään jonkun ihmisryhmän kannalta todella hankalia päätöksiä niin silloin pitää voida opposition kysyä haastaa ja yrittää vaikuttaa siihen että huonot päätökset perutaan
edustajat siirrymme puhujalistaan

arvoisa arvoisa herra puhemies minustakin on erittäin hyvä että tästä henkilöön kohdistuvasta ajojahdista siirryttiin varsinaisiin sisältökysymyksiin koska varmaan ovat kaikki sitä mieltä että lainvalmistelun päätöksenteon täytyy perustua aidosti punnittuun tietoon ja avoimeen tietoon ja monipuoliseen tietoon puhutaan hiukan siitä sisällöstä mihin tämä on johtanut ensimmäisenä tietysti voisi keskustella siitä hallintarekisteristä oliko monipuolista se tieto käsiteltiinkö sitä monipuolisesti lävitse ennen kuin tämä kohu varsinaisesti syntyi väitän että monetkin parannukset mitä suunniteltiin tehtäväksi hallintarekisteriin jäivät vanhan kohun alle ja ei aidosti katsottu sitä että tehtiin paranneltuja versioita vaan puhuttiin oikeastaan perinteisestä siitä vanhasta hallintarekisteristä toinen väite on se että onko mahdollista omistuksen piilottaminen ulkomaille tässähän haluttiin tehdä parannuksia tähän haluttiin tietojen vaihtoa vaihtoa kehittää tehtiin eurooppalainen tietojenvaihtosysteemi toisaalta tiedot saatiin nyt paremmin selville tämän netin pohjalle kotimaisesta omistuksesta mutta sitten kolmantena voi tietysti kysyä sitä pitäisikö meidän nyt näissä muissakin analysoida samalla tavalla monipuolista tietoa mitä päätöksiä me tulevaisuudessa edustaja gustafssonhan puhui puhui hallituksen kilpailukykypaketista eli täytyisi keskustella mitä valtiosihteeri sailas kilpailukykypaketista sanoi ja niin kuin tässä myöskin pääministeri sanoi koko ajanhan tässä toivotaan että työmarkkinaosapuolet saisivat tällaisen vastaavan kustannustason alennuksen jollakin muulla keinolla pelkän kilpailukykypaketin avulla mutta sitten voidaan kysyä myöskin toisaalta sitä että kun nythän on hyvin ajankohtainen keskustelu käynnissä vaikka paikallisen sopimisen lisäämisestä ja nyt on puhuttu näistä vaikuttavuusarvioinneista niin meillähän voisi olla hyvä vaikuttavuusarviointiesimerkki vaikka saksasta siitä mitä on tapahtunut sen jälkeen kun paikallista sopimista on lisätty saksassa siinä on muutamia faktoja mitä voin ottaa esimerkkinä tällä hetkellä saksassa on vähemmän työttömiä kuin viimeiseen kahteenkymmeneenviiteen vuoteen toisaalta taas työttömyys on viimeisen vuoden aikana alentunut sadallatuhannella kolmanneksi odotetaan että ensi vuoden aikana syntyy kaksisataaviisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa sitten on sanottu että aika osa tässä muutoksessa ja taloudellisessa kasvussa on reformilla jonka oleellisin osa on paikallisen sopimisen uudistaminen eli siinä suhteessa aika mielenkiintoinen lopputulema aika mielenkiintoinen

sitten on myöskin mietitty ja verrattu suomeen ja suomessa jousto on tapahtunut työttömyytenä saksassa se on tapahtunut työajan ja palkan muutoksina herätän vain kysymyksen aidosti keskusteluun että pitäisikö nyt tehdä erilaisia vaikuttavuusarviointeja myöskin paikallisesta sopimisesta vaikka saksan ja ruotsin malliin pitäisikö ne analysoida mukaan kun tehdään päätöksiä tässä lähiaikoina suosittelisin myöskin tämän tutkimuksen ottamista

arvoisa puhemies

olemme nähneet syysistuntokauden aikana useiden lakien ja hallituksen esitysten osalta puutteellista valmistelua asiantuntijalausuntojen sivuuttamista ja valitettavasti myös täysin virheellistä informaatiota jota eduskunnan salissa on esitetty jopa ministerin toimesta

annettu sitä painoarvoa joka lausunnoilla tulisi olla on hyvä että hallitus on opposition ja kansalaisyhteiskunnan vaatimuksesta luopunut esimerkiksi tehokkaan katumisen laista eli veronkiertäjän armahduslaista ja hallintarekisterilaista näiden asioiden valmistelujen vaiheet eivät kuitenkaan minkäänlaista tunnustusta ansaitse tämä näytelmä jota olemme näiden lakien osalta saaneet todistaa on surullinen osoitus lainvalmistelun tämänhetkisestä tasosta hallintarekisterilaki ja tehokkaan katumisen laki eivät valitettavasti ole ainoita lakeja joiden valmistelua ja käsittelyä on leimannut avoimuuden puute kiire asiantuntijakuulemisten ja lausuntojen sivuuttaminen ja käytetyn tiedon valikointi hallituksen omia tarkoitusperiä tukevaksi

parlamentaarisen demokratian perusta edustaja tuomioja esitti sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa useita huomiota millä tavoin lainvalmistelua voitaisiin parantaa olisi toivottavaa että kaikki puolueet jakaisivat tavoitteen mahdollisimman hyvästä lainvalmistelusta ja lainsäädäntöprosessista

vielä lopuksi arvoisa puhemies arvoisat kollegat on todettava että sdp esitti että pääministeri sipilä olisi tuonut pääministerin ilmoituksen eduskunnalle valtiovarainministerin toiminnasta ja eduskunnalle annetusta väärästä tiedosta tämä olisi mielestämme ollut oikea tapa ja foorumi käsitellä asiaa

arvoisa puhemies äsken käytiin jo hyvää keskustelua mutta haluan vielä tuoda esille näkemykseni että että lainvalmistelun on perustuttava asiatietoon ja on tärkeää että sitä ei väheksytä olen ollut hyvin harmissani siitä että istuvan hallituksen ministerit ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet sanoillaan ja teoillaan etteivät he arvosta asiantuntijoita erityisen korkealle professorit ovat saaneet kuulla kunniansa ja dosentista on suomessa tullut melkein jo kirosana vielä vakavampaa on kuitenkin se jos asiantuntija sivuutetaan myös lakien valmistelussa tai siitä annetaan täysin päinvastainen kuva eduskunnalle tämä on myös se myös se asia itse toin esille välikysymyksen toisena allekirjoittajana missään tapauksessa en ole vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana antanut sitä kuvaa että välikysymyksemme suuntautuisi yhteen henkilöön vaan nimenomaan olen tuonut esille sitä että eduskuntaryhmämme kantaa huolta nykyisestä päätöksentekokulttuurista ja siitä miten asiantuntija arvioita ei tehdä etukäteen eikä myöskään jälkikäteen tämä on omiaan heikentämään ihmisten luottamusta

ja hallitukseen toivon että että hallitus tekee tämän keskustelun jälkeen suunnanmuutoksen ja ja ottaa vakavasti myös sen että että kansalaiset todellakin tahtovat kuulla mille mille perusteluille periaatteille päätöksenteko tässä tässä talossa perustuu

puhemies ei ole tarkoitus puuttua edustaja alanko kahiluoto sanoi että hän ei ole missään nimessä halunnut antaa kuvaa että tässä kohdistettiin yhteen henkilöön niin pakko ottaa muutama sitaatti myös hänen sanomisistaan twitterissä valehtelu vakavaa ministeriaitiosta helsingin sanomat kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista alanko kahiluoto katsoo että valehtelu on hyvin vakavaa valtiovarainministerin asemassa helsingin sanomat ensimmäinen joulukuuta vihreät ovat pitäneet erittäin härskinä tapaa jolla stubb ja kokoomus ovat hallintarekisteriä ajaneet vastoin kaikkien asiantuntijoiden näkemyksiä ja ylen sivuilla ensimmäinen joulukuuta vihreiden ryhmänjohtaja outi alanko kahiluoto sanoi että opposition mitta on täysi koska hallitus on antanut puutteellista valheellista tietoa pitkin syksyä herra puhemies edustaja alanko kahiluoto kyllä minä ainakin luen näitä teidän kannanottojanne niin että te te olette erittäin kovalla tavalla käyneet ministeri stubbin kimppuun

edustaja zyskowicz kiitos että luitte näitä sitaatteja sinänsä seison jokaisen takana edelleen mutta kuten äskeisessä puheenvuorossani sanoin jos olisitte tarkkaan kuunnellut niin

välikysymyksen toisena allekirjoittajana en tiedotustilaisuudessa tuonut esille kritiikkiä yhteen henkilöön mehän mehän pidimme välikysymystiedotustilaisuuden sen jälkeen kun pääministeri ei tuonut sitä mahdollisuutta että olisimme voineet käydä keskustelun pääministerin ilmoituksen perusteella tämä tapahtui myös sen jälkeen kun olimme kuulleet valtiovarainministeri stubbin anteeksipyynnön ja totesin tässä tiedotustilaisuudessa että arvostamme sitä korkealle mutta kannamme syvää huolta lainvalmistelun tasosta ja myös siitä hallintokulttuurista jota tämä istuva hallitus on edustanut

arvoisa herra puhemies heti edustaja zyskowiczille kyllä minäkin olen ollut tässä mukana niin että ei tarvitse sitten enää lukea sitaatteja niitä ette kyllä toki löytäisikään

asiassa josta välikysymystä on tehty en halua enää enempää siteerata niitä edustaja tuomia asioita mutta muutama huomio liittyen siihen kun ministerit ansiokkaasti koettivat puolustautua tässä keskustelussa sillä että asia on edelleen avoin asia on edelleen avoin ja asia on edelleen avoin lopetin sitten viidennen kohdan jälkeen tolppakirjanpidon koska sillä perusteltiin sitä että asioita voidaan valmistella huonosti avoimuus ei poista sitä että todellakin lainsäädäntöä ollaan esimerkiksi pakkolakien osalta valmisteltu huonosti sipilän hallitus on väittänyt että pakkolaeilla tuodaan kolmekymmentäkahdeksantuhatta uutta työpaikkaa lakiesityksestä annetut lausunnot julkistettiin torstaina yleisradio on käynyt läpi annetut lausunnot pakkolaeista

prosenttia lausunnonantajista ja vain viisitoista prosenttia suhtautuu suopeasti kansan uutiset on käynyt läpi talousasiantuntijoiden lausunnot pakkolakien työllisyyslupauksista yksikään talousasiantuntija ei usko sipilän hallituksen työllisyysarvioihin useimpien arvioiden mukaan paketti syventää taantumaa nopeasti mutta myönteiset vaikutukset ovat epävarmoja ja näkyvät vasta vuosien päästä talousvaikutuksista

lausunnot muun muassa aalto yliopiston professorit sixten korkman matti pohjola lapin yliopiston työ ja sosiaalioikeuden professori jaana paanetoja ja jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori kari

jos näitä sitten pidetään kaiken maailman dosentteina eikä näitä asiantuntijalausuntoja huomioida jos hallitus ottaa sellaisen linjan että heidän näkemyksensä on oikea ja perustelee sillä että tämä laki on hyvin valmisteltu niin sitten tämä keskustelu on juupas eipäs keskustelua sen takia tänään välikysymyskeskustelussa oli erinomaista se että lopputulemana oli kuitenkin se että me kaikki tunnistamme sen mitä on tapahtunut edellisellä ja sitä edelliselläkin kaudella ja ei laiteta tätä kaikkea tämänkään hallituksen syyksi vaan pyritään niin kuin hallitus on omissa toimissaankin jo lähtenyt hakemaan lainvalmistelulle parempia ratkaisumalleja

optimistisina niin myös pellervon taloustutkimus ei pidä tätä niinkään hyvänä vaihtoehtona tämä antaa ja tämä pakkolakien valmistelu antaa surullisen kuvan sipilän hallituksen lainvalmistelun vaikutusten arvioinnista käytän tämän lopun edustaja jaskarin innoittamana pakkolakien arvioinnista olisi todella hyvä että meillä saksan malli otettaisiin tähän keskusteluun ja arvioitaisiin sitä se on tätä lainvalmistelua jos ala nissilä pysyy asiassa lakkaa vähemmän käyttämästä kännykkää kännykkää ja kuuntelee edustajien pysyy kartalla paremmin eli lakien valmistelun tässä kohtaa on erityisen hyvä että ruvetaan katsomaan sitä mitä nämä mallit ovat ja siinä mielessä kehitetään tätä valmistelua otetaan ne minimipalkat saksan mallista ja niin edelleen tämän valmisteluprosessiin ja kun täällä on kysytty useaan kertaan esimerkiksi edustaja kärnä mitä pakkolait ovat että eikö täällä kaikki ole pakottavaa lainsäädäntöä niin en ole mikään lakiasiantuntija mutta työsopimuslainsäädännössä on paljon sellaista lainsäädäntöä josta voivat esimerkiksi työmarkkinajärjestöt keskenään sopia

arvoisa puhemies

ihmettelen miksi koko asia on yleensäkään noussut keskusteluun toivottavasti myös tämän asian suhteen liiankin aktiiviset ministeriön virkamiehet ovat oppineet jotain omasta paikastaan asioiden valmistelussa kaunaisille vasemmistolle ja vihreille ei kuitenkaan riittänyt anteeksipyyntö eikä edes kyseenalaisen valmistelun jäädyttäminen he ovat valmiit käyttämään opposition järeintä parlamentaarista keinoa lyödäkseen lyötyä ja lietsoakseen epäluottamusta kaiken budjetin hyväksymisen kiireen keskellä tämä on kova kolaus vasemmistoliiton ja vihreiden parlamentaariselle uskottavuudelle antakaamme kuitenkin anteeksi välikysymyksen allekirjoittaneille sillä ainakaan monet heistä eivät todennäköisimmin tiedä mitä he täällä ei ainakaan sdp tunnu tietävän miten asiassa tasapainoilisi arvoisa puhemies mitä yleisesti ottaen tulee lakien valmistelun kritiikkiin opposition puolelta tällä istuntokaudella on siinä havaittavissa tietty jatkuvasti toistuva kaava oppositio tekee itse sitä mistä hallitusta syyttää vihervasemmisto haluaa kansan luottamusta eduskunnalle mutta nakertaa sitä itse oppositio vetoaa puolitotuuksiin asiayhteydestään irrotettuihin yksityiskohtiin ja itselleen mieluisiin asiantuntijalausuntoihin toistetaan muunneltua totuutta riittävästi että se uskottaisiin esimerkiksi hoetaan jatkuvasti sanaa pakkolaki välikysymyksessä vedotaan monta kertaa puolueettomuuteen annetaan ymmärtää että olisi väärin tehdä poliittisia päätöksiä poliittisten tarkoitusperien pohjalta väitän vastaan kansa on äänestänyt päättäjät tekemään päätöksiä esittämänsä ohjelman pohjalta kansa ei ole äänestänyt valtaan vihervasemmistoa hallitus ei nauti opposition luottamusta tämä tuskin tulee kenellekään yllätyksenä näistä mainituista asiantuntijoista professoreista ja dosenteista on käyty keskustelua kuluvalla kaudella hämmästyttävän usein tullaan sen asian eteen ettei mainituilla asiantuntijoilla olekaan esittää ratkaisuja ongelmiin korkeintaan uusia ongelmia miksi ollaan tilanteessa että pohditaan onko dosentti kirosana miten tähän ollaan tultu miksei kallispalkkaisilla asiantuntijoilla ole ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin se peli ei vetele nykyisessä tilanteessa on pakko mennä eteenpäin on pakko

puhemies täällä on käytetty tänään monia hyviä asiallisia ja myös rakentavia puheenvuoroja ja minäkin haluan kiittää erityisesti edustaja tölliä mielestäni tärkeistä kannanotoista koskien eduskunnan arvovaltaa tästä asiasta minäkin haluan puhua jokin on muuttunut tavassamme toimia näin sanovat minulle monet täällä eduskunnassa pitkään toimineet kansanedustajat minulla itselläni ei ole pitkää poliittista uraa taustalla koska olen vasta toisen kauden kansanedustaja joten vertaamaan tämän hetken tilannetta muuten kuin viime kauteen mutta minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työyhteisökouluttajan ja työyhteisövalmentajan työstä ja keskeisiä asioita joiden parissa työskentelin näitä työvuosina olivat oppiva vuorovaikutus sopimuskulttuuri ja luottamuspääoma eduskunta ei toki ole tavallinen työpaikka mutta siitä huolimatta näiden sanojen sisältöä voisi miettiä tässäkin kontekstissa koska joka tapauksessa puhumme täälläkin näistä asioista ja melkeinpä jopa vannomme niiden nimiin luottamus on tunne ja varmuus siitä että johonkuhun tai johonkin voi luottaa tai että joku tai jokin pettymystä luottamus on tunne joka kohdistetaan ihmiseen tai tiettyyn tahoon luotettavuus sen sen sijaan riippuu ihmisen tai tietyn tahon käyttäytymisestä luottamuspääoma on aina ollut suomen vahvuus esimerkiksi työmarkkinoilla kolmikantainen luottamukseen perustuva yhteistyö on tuottanut vakautta ja työrauhaa tällainen sopimusyhteiskunta on joskus hidas ja jäykkä mutta samalla se on vakaa ja luotettava vaikeina aikoina suomen on pidettävä kiinni vahvuuksistaan suomen nousu tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamasta perustui yhteistyöhön ja vahvaan luottamukseen ja sitä samaa henkeä kaivattaisiin nyt kipeästi täällä eduskunnassa parlamentaarisella

olisi nyt monessa asiassa käyttöä ilman luottamusta ei voi syntyä aitoa sopimisen kulttuuria aidon sopimisen taustalla on kunnioitus ja luottamus kaikkia toisia osapuolia kohtaan tavoitteena tulisi olla yhteisymmärryspäätös jossa ensin kaikki osapuolet ovat tulleet kuulluksi ja sen jälkeen lähdetään yhdessä hakemaan ratkaisua johon kaikki voivat sitoutua jos ratkaisu annetaan valmiiksi ei todellista sopimusta voi olla tällainen työskentely vie aikaa mutta yhdessä sopiminen mahdollistaa myös yhteisen sitoutumisen silloin asiat etenevät varmemmin kuin pakottamalla arvoisa puhemies kansalaisten luottamus eduskuntaa ja hallitusta kohtaan on tällä viime viikolla tulleen tutkimuksen mukaan vain kolmekymmentäkahdeksan prosenttia kansalaisista luottaa hallitukseen eduskunnan luottamus on hiukan korkeampi eli neljäkymmentäkolme prosenttia kansalaisista sanoo luottavansa eduskuntaan meidän on siis kaikkien syytä katsoa peiliin miltä meidän toimintamme näyttää ulospäin herätämmekö toiminnallamme luottamusta kansalaisissa jos vertaa viime kauteen niin kansanedustajien salikäyttäytyminen on muuttunut viime kaudella ei naureskeltu toisille kansanedustajille eikä vähätelty ja mitätöity toisia niin paljon kuin nyt tämän väitteen olen kuullut nimenomaan kansalaisilta jotka ovat antaneet minulle palautetta eduskunnan toiminnasta tämä voi johtua myös fyysisestä ympäristöstä ja esimerkiksi tämän salin akustiikasta mutta siitä huolimatta ajattelen että emme kenties aina muista mitä on arvokas käyttäytyminen itse istun tuolla salin perällä ja valitettavasti meteli on joskus niin kova että en pysty kuulemaan kaikkia keskusteluja joita tässä salissa käydään olen vakaasti sitä mieltä että tällainen käyttäytyminen heikentää kansalaisten kokemaa luottamusta eduskuntaa kohtaan arvoisa puhemies suurin osa edellä mainituista asioista koskee meitä kaikkia jokainen voi katsoa itseään peiliin yhden asian kuitenkin kohdistan hallitukselle se on tullut tänä päivänä jo erittäin selkeästi esille meille tulee jatkuvasti lakiesityksiä joista puuttuvat kokonaan vaikutusten arvioinnit ja eri lakiesitysten yhteisvaikutusten arvioinnit mielestäni tämä on todella vakava puute lainsäädäntötyössä se että hallitus perustelee tätä sanomalla että lakiesitykset on tehty niin kireällä aikataululla ei riitä perusteluksi teemme täällä lakeja jotka hyvin monella ja perustavanlaatuisella tavalla vaikuttavat kansalaisten elämään silloin ei riitä että huonoa ja puutteellista valmistelua perustellaan kiireellä toivon todella että ensi vuonna lainvalmistelun taso on tätä syksyä parempi

arvoisa puhemies me kansanedustajat käytämme tässä salissa ylintä päätäntävaltaa hyväksyessämme lakeja jotka vaikuttavat kaikkien suomalaisten elämään uutena kansanedustajana olen ollut hämmästynyt siitä lainvalmistelun tasosta mitä täällä on ollut miten se voi edes olla niin heikkoa kun kuitenkin ministeriöillä ja hallituksella on mahdollisuus käyttää apunaan maan johtavia asiantuntijoita ja on resursseja laskettaa lakiesitysten vaikutuksia se keskustelu joka tänään käytiin on hyvä ja toivon että tästä otetaan opiksi oli myös hienoa kuulla että valtioneuvoston yhteyteen on päätetty perustaa perustaa lainsäädännön vaikutusten arviointielin kuulimme myös ettei se ole vielä aloittanut työtään tämäkin oli huojentava tieto olisi ollut pelottavaa kuulla että tämä olisi jo jo nyt toiminnassa sillä nyt saliin tuotujen lakiesitysten kohdalla vaikutusarviot ovat säännönmukaisesti olleet olemattomat eri lakien yhteisvaikutuksia eri väestöryhmiin ei ole huomioitu sukupuolivaikutusten arvioita ei ole tehty

kuulemisessa etukäteen arvellen hankalat tahot prosessin nopeuttamiseksi ollaan väärällä tiellä päinvastoin lainvalmistelun avaaminen kritiikille mahdollistaa jo aikaisessa vaiheessa erinäisten ongelmien ja riskien esiintulon jolloin niihin voidaan lakityössä vaikuttaa esitetty komiteatyön palauttaminen onkin erittäin tervetullutta hallitus on korostanut että asiat tulee hoitaa nopeasti se on johtanut monenlaisiin oikomisiin lakiesitysten kanssa nämä oikomisyritykset ovat kuitenkin johtaneet ylimääräisiin sakkokierroksiin kun lakiesityksiä on jouduttu vetämään pois korjaamaan ja muuttamaan tässä on hukkaantunut niin aikaa kuin uskottavuutta hutiloimalla hutiloimalla ei tule tällä hetkelläkin valmistelun alla on lakiesityksiä joiden valmisteluun liittyy aiheellisesti erilaisia huolia pakkolait ja niiden mahdollinen perustuslain ja kansainvälisen oikeuden vastaisuus sote ja aluehallintouudistuksen kyseenalainen perustuslainmukaisuus turvapaikanhakijoihin kohdistettavien toimien yhteensopivuus kansainvälisen lain kanssa on myös aito huoli siitä että monet kiireellä jo läpiviedyt lait tulevat meidän eteemme vielä uudestaan vaatien erilaisia korjauksia kun käytännön elämä tuo esiin vaikutukset jotka oli etukäteen jätetty lailla tavoiteltu säästö jää ehkä toteutumatta ja toisaalla kustannukset lisääntyvät esimerkiksi subjektiivisen päivähoidon rajaaminen päätyy suurella suurella kertoimella tälle listalle arvoisa puhemies miten lainvalmistelua voidaan parantaa valmistelussa tulisi hyödyntää laajasti erilaisia asiantuntijatahoja ilmastopaneeli on hyvä esimerkki uudenlaisesta tavasta koota asiantuntijuutta kansalaiset kannattaa ottaa aikaisessa vaiheessa mukaan joukkoistamista voidaan hyödyntää myös lainvalmistelussa vaikutusarviot tulee tehdä huolella myös eri lakien yhteisvaikutukset eri väestöryhmiin pitää arvioida kustannusvaikutukset tulee laskea valmiiksi jo hallituksen puolelta ei ole kohtuullista että opposition pitää tehdä ne hallituksen puolesta kuten eläkeläisten asumistuen kohdalla kävi avoimuuden median tiedon saannin helpottamisen ja tiedotusvälineiden tulee olla itsestäänselvyyksiä ministeriöiden toiminnassa etujärjestöjen kuulemisen tulee olla avointa kaikki valiokunnissa kuultavana olleet tahot tulevat julkisesti näkyviin toisin kuin ministerien luona käyvät siksi valtioneuvoston jäsenten tulisi ylläpitää ajantasaista lobbausrekisteriä joka kertoo mitä tahoja on tavattu ja mistä teemasta on käyty keskusteluja

laajasti ja vaikutukset on arvioitu mahdollisimman luotettavasti tehdyt johtopäätökset voivat sitten erota poliittisten painotusten mukaan se kuuluu asiaan sen muuttamiseksi demokratialla on omat keinonsa vaalien muodossa

rouva puhemies arvostettu politiikan tutkija frank ankers mit on todennut että edustuksellinen parlamentarismi on kenties merkittävin eurooppalainen saavutus kautta aikojen samat viholliset jotka ranskan vallankumouksessa yrittivät kaikin keinoin tuhota toisensa kokoontuivat tuhatkahdeksansataakolmekymmentä parlamenttiin ratkaisemaan erimielisyyksiään sovitulla järjestelmällisellä menettelyllä tämä on mahdollista jos jokainen osapuoli kunnioittaa toisiaan pitää erimielisyyttä luonnollisena ja pyrkii kompromisseihin kysymys rehellisyydestä ja totuudesta on vaikea aihe välikysymykselle jolla oppositio pyrkii viime kädessä kaatamaan hallituksen lopputulos kun on se että hallituspuolueiden edustajat antavat hallitukselle luottamuksensa irvokkaimmillaan hallituksen mielestä puhuttiin totta ja opposition mielestä ei totuus olisi tässä tapauksessa vain mielipideasia yhdysvalloissa päätöksenteko on joutunut kriisiin juuri siitä syystä että kaksi pääpuoluetta ei kunnioita toistensa totuudellisuutta parlamentarismin tärkeä lähtökohta on kuitenkin se että minkään osapuolen hyviä motiiveja ei kyseenalaisteta on esimerkiksi sopimatonta epäillä minkään puolueen tai edustajan aitoa tahtoa edistää yhteistä hyvää ja isänmaan asiaa ankersmitin katsannossa poliittinen päätöksenteko ei edes perustu käsitteisiin totuus ja valhe perustuslain kuudeskymmenes pykälä jonka mukaan on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja suomen kansalaisia on tulkinnanvaraisuudessaan tyhjä tätä pykälää tulkitaan kuitenkin niin että ministerin on puhuttava totta eduskunnalle hänen on kerrottava lakiesityksistä ja niiden valmisteluista tosiasioita mutta mikä tosiasia on olennainen minkä tosiasian saa pitää salassa viime kädessä tulkinta on poliittinen pitääkö ministerin pysyttäytyä totuudessa silloinkin kun hän puhuu muista kuin ministerivastuunsa alaisista asioista onhan hänellä oikeus esittää poliittisia näkemyksiä joihin siis ei lähtökohtaisesti voi soveltaa ahdasta totuuden ja valheen määritelmää hän puhuu sekä valtioneuvoston jäsenenä että puolueensa edustajana usein jopa samassa puheenvuorossa rajanveto on vaikeaa entä pitääkö ministerin puhua totta myös eduskunnan ulkopuolella esimerkiksi toimittajille onko yleisesti tuomittavaa jos valtiovarainministeri kertoo väärää vaillinaista totuutta hallintarekisteristä vai riittääkö julkisuuden tuomio youtubessa kärsitty maineen ja arvovallan menetys erityisen vaikeaksi rajanveto käy kun elämme nopean julkisen kommentoinnin aikaa tärkeintä on julkisuudenhallinta jokainen poliitikko ja puolue pyrkii värittämään tarinaa valikoiduin tosiasioin ja edullisin näkökulmin tämä värittäminen eli englanniksi spinning on osaavan poliitikon tärkein taito ei ole mikään ihme että myös julkinen taho pyrkii värittämään tarinaa hallitsemaan julkisuutta oli siksi hyvä kuulla että ministeri on pannut valtiovarainministeriön viestintäosaston järjestykseen kun julkinen taho puhuu vastuuta ei saa siirtää kuulijalle rouva puhemies yritän nyt avoimesti ja kiihkottomasti pohdiskella nykyisen hallituksen toimintatapaa voi sanoa ehkä totuustaloutta entisen ammattini valossa olen ollut journalisti yli kolmekymmentä vuotta ja nähnyt monenlaista kuitenkin on uutta miten usein ja säännöllisesti käy niin että tehokkaan julkisuudenhallinnan pyrkimyksissä joudutaan venyttämään totuutta en halua syyttää vaan todeta ilmiön joka varmasti tuottaa haasteita myös toisille ja toisten puolueiden tulevillekin ministereille itse havaitsin ilmiön kesällä kun valtiovarainministeri ilmoitti tiedotustilaisuudessa että suomen kreikka linja ei ole muuttunut vaikka suomen linjana oli yhtäkkiä ajaa kreikka ulos euroalueesta samaan aikaan meitä suuren valiokunnan jäseniä sitoi vaiteliaisuusvaatimus joka esti meitä kyseenalaistamasta ministerin väitettä jouduin poikkeuksellisesti tekemään kantelun oikeuskanslerille joka kuitenkin totesi hallituksen toimineen toimivaltansa mukaisesti ja tähän tyydyn selvää on kuitenkin että hallituksella oli julkisuudenhallinnassa suorastaan monopoli kun ministeriä ei haastettu hän saattoi muunnella totuutta juuri tätä ilmaisua käytti helsingin sanomat myöhemmin asiaa voi katsoa toisestakin kulmasta ja todeta että tiedotustilaisuudessa menivät ministerin ja puolueen edustajan roolit sekaisin edelliselle ei ole sallittu todellisuuden värittäminen jälkimmäiselle on roolit menivät samalla tavalla sekaisin kun valtiovarainministeri kommentoi sdpn vaihtoehtobudjettia kahdeskymmenesviides päivä marraskuuta ministeri lausui alle minuutissa kuusi virheellistä väitettä sdpn esityksestä seuraavana päivänä hän lausui alle minuutissa kolme väärää väitettä ja päälle päätteeksi leimasi sosialidemokraattien puhujan esityksen pötypuheeksi sinänsä tämä on normaalia poliittista puhetta mutta ministerillä on aina etulyöntiasema koska varsinkin kyselytunnilla hän saa halutessaan puheenvuoron jopa silloin kun se ei kuulu itse niinpä hän sai käyttää eduskunnan arvovaltaista areenaa televisioituun anteeksipyyntöön on valitettavaa jos eduskunnan käytännöt taipuvat julkisuudenhallinnan tarpeisiin on helppo tulkita ministerin käytös ylimielisyydeksi mutta ongelmallisempi on se havaintoni näin lopuksi että hallitus ei arvosta alussa mainitsemiani parlamentarismin arvolähtökohtia joista ankersmit puhui parlamentarismi on mahdollista vain jos kaikki osapuolet kunnioittavat toistensa totuudellisuutta ja hyviä tarkoitusperiä niitä ei pidä kyseenalaistaa jos tällä tiellä edetään yhtään pidemmälle parlamentarismin tilalle tulee pakkovalta avoimen keskustelun tilalle sanelu yhteisen työn tilalle sovittamaton eripura

arvoisa rouva puhemies kuluvaa syksyä luonnehtia liikenne ja viestintäpolitiikan kannalta monien muiden asioiden ohella ohella työntäyteiseksi vilkasta keskustelua synnyttäneeksi ja uusia näkymiä avaavaksi hallituksen isot linjat kasvusta ja julkisen talouden tasapainottamisesta koskettavat vahvasti liikennettä ja viestintää digitalisaation edistäminen ja normien purku ovat lähteneet ripeästi liikkeelle nämä asiat näkyvät ensi vuoden talousarvioesityksessä korjausvelkarahoitus joka ensi vuonna on siis yhteensä sata miljoonaa euroa tulee todella kipeään tarpeeseen se on todettu myös eduskunnan kannanotoissa talousarvion täydennyksessä tuosta sadasta miljoonasta ehdotetaan osoitettavaksi yksityisteiden valtion apuun viisi miljoonaa euroa ja perusväylänpitoon osoitetaan siis yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa kuten jaoston puheenjohtaja totesi tulee hankkeet osoittaa pienten alueellisten korjaushankkeiden kohteeksi jotta saamme myöskin aitoa vaikuttavuutta yksittäiset korjausvelkakohteet priorisoidaan tarkoin ja tätä työtä on tehty ja tehdään parhaillaan liikennehallinnossa liikennehallinnossa kiinteässä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa korjausvelkarahoituksen kohdelistat julkistetaan helmikuun alkupuolella investointimäärärahojen taso pienenee tulevina vuosina tämä ei tarkoita jo päätettyjä hankkeita jotka viedään tehokkaasti loppuun mielestäni suomen liikenneverkko ei kuitenkaan ole vielä valmis monissa kohteissa tarvitaan parannustoimenpiteitä myös liikenteeseen vauhdilla tuleva automatisaatio saattaa vaatia mittaviakin perusparannuksia infraan uusien rahoitusmallien tarpeen on nähnyt usea taho myös liikenne ja viestintävaliokunta ja valtiovarainvaliokunta ensi vuoden talousarvioesitystä käsitellessään valtiovarainvaliokunta on ehdottanut myös lausumaa asiasta lausumaehdotuksessa velvoitetaan hallitus myös huolehtimaan siitä että hankkeissa hyödynnetään eu rahoitus täysimääräisenä tästä olen täysin samaa mieltä uusia rahoitusmalleja tarvitaan ja palaan näihin lähitulevaisuudessa eun rahoituksen mahdollisuudet katsotaan ja arvioidaan myös hyvin tarkkaan eduskunnassa on selvä yhteinen käsitys liikenneyhteydet ovat elintärkeät meidän elinkeinoelämällemme ja meidän jokaisen arkipäivän sujumiselle liikennettä on koko ajan uudistettava jotta se pystyisi tarjoamaan riittävän palvelutason nyt ja tulevaisuudessa uudistaminen vaatii yhteistä ponnistusta ja laajaa keskustelua kiitänkin eduskuntaa mielenkiinnosta ja keskusteluvalmiudesta sekä

lisärahoituksesta erityisesti siltojen korjaukseen valtiovarainvaliokunta painottaa liikenneturvallisuutta ja edellyttää liikenneturvallisuutta parantavan teemahankkeen käynnistämistä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kehittämishankkeista siirrettävästä määrärahasta olen täysin samaa mieltä valtiovarainvaliokunnan kanssa liikenneturvallisuuden tärkeydestä ja on syytä huolehtia että teema rakennetaan huolellisesti ja aitoa vaikuttavuutta edistäen isoina asioina liikennepolitiikan puolelta keskustelua on käyty joukkoliikenteestä ja erityisesti junaliikenteen ostoista kun hallitusohjelman mukaisesti joukkoliikenteen määrärahoista säästetään viisitoista miljoonaa euroa vuodessa valtaosa kohdennetaan junaliikenteen ostoihin talousarvion täydennyksessä hyväksyttiin uuden junaliikenteen ostosopimuksen valtuutus satakaksikymmentä pilkku kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa junaliikenteen palvelutasoa pyritään hyvin turvaamaan lisäämällä junaliikenteen velvoiteliikennettä ja markkinaehtoisen linja autoliikenteen avulla vuoden kaksituhattakuusitoista ajan sen jälkeen huolehdimme siitä että junaliikenteen tarjontaa saadaan lisättyä lisäämällä kilpailua raiteilla lisäksi on käynnistetty jonka tavoitteena on uudistaa joukkoliikennettä vastaamaan digitalisaation ympäristön ja kilpailukyvyn haasteisiin ja huolehtimaan siitä että palvelut paranevat asiakkaille ja kansalaisille niin yrityksille kuin yksittäisille ihmisille yleisradion rahoituksen tasoon ei ensi vuonna tehdä indeksitarkistusta indeksitarkistusta indeksin jäädytys on perusteltu ottaen huomioon yleinen tilanne kuten liikenne ja viestintävaliokuntakin on lausunnossaan todennut toimintansa nyt loppuvuodesta aloittanut parlamentaarinen työryhmä on tärkeässä asemassa kun se luotaa yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta haja asutusalueiden laajakaistahankkeille ei ensi vuodelle olla varattu lisärahaa mutta hanke jatkuu aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneiden varojen turvin tähän mennessä laajakaista on hankkeen puitteissa saatettu viidenkymmenenviidentuhannen kotitalouden saataville

on mahdollisuus käydä tästä aiheesta debattia edustaja jalonen aloittaa arvoisa

puhemies on erittäin tärkeää että perusväylänpitorahoja korotetaan tällä kaudella mutta samaan aikaan on huomioitava se että hankerahoitus on todella pieni tämä johtaa sitten taas siihen että saatavissa tämä kokonaispotti kuitenkin ylläpitää meidän tiestömme kuntoa ja kun otetaan huomioon tulevaisuuden kehityssuunnat digitaalisine hankkeineen ja robottiautoineen niin myös ne uudet liikennemuodot tulevat kulkemaan kulkemaan tietä pitkin joten tähän on tulevaisuudessakin kiinnitettävä huomiota mutta nyt kun tämä digitalisaatio vaatii omia resurssejaan niin ovathan ministeriö ja ministeri seuraamassa nyt tilannetta ja vastaavat näihin tarpeisiin millä sitten taas pystytään käynnistämään niitä hankkeita joilla suomi on tulevaisuudessakin liikenteen digitaalisuuden kärjessä

rouva puhemies eu rahoituksen hyödyntäminen liikennehankkeissa olisi erittäin tärkeää varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa jossa olemme nyt vuosien kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista taitteessa ovat uudet ten t rahoitukset haettavissa samoin euroopan investointirahaston hakumenettelyyn pitää löytää kokonaisuuksia joiden joiden myötä suomi voi menestyä tuossa haussa tällä ohjelmakaudella joka alkoi kaksituhattaneljätoista olemme saaneet vain seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa kun ruotsi on esimerkiksi saanut lähes lähes viisisataa miljoonaa euroa kysynkin ministeriltä kun nämä ten t tuethan osoitetaan ratahankkeisiin tulisiko meidän muodostaa meidän päärataverkon kaksoisraidetarpeistamme tällainen kaksoisraidekokonaisuus joka olisi esimerkiksi tuo itäinen luumäki imatra yhteys siihen ja muitakin kaksoisraidehankkeita meillä on ja muodostaa tästä ten t haku

arvoisa rouva puhemies on mukava kuulla ja tietää että meillä on ministerijohdossa nyt moderni ote ja huomioidaan myöskin koko ajan muuttuva markkinatilanne ja on vahva kehittämistahto todellakin kuten tuossa

mietinnössä lausumme on tärkeätä että suomen väyläverkkoa kehitetään toisaalta huomioiden liikenneturvallisuus toisaalta talouskasvun edellytykset että luodaan sellaisia kasvukäytäviä myöskin jotka edesauttavat suomen kasvua tulevaisuudessa meidän viennin mahdollisuuksia tämä on erittäin tärkeätä silloin tulen tähän asiaan mihin tässä sekä jaoston puheenjohtaja että liikennevaliokunnan puheenjohtaja viittasivat me tarvitsemme uusia rahoitusvälineitä on hyvä että niitä kehitetään ennakkoluulottomasti koska muutoin me emme pysty rahoittamaan niitä suuria tarpeita mitä nyt edessämme on koko liikenneväyläverkosto huomioon

täytyy antaa hallitukselle siitä tunnustus että nyt viidentoista vuoden jälkeen perusväyläverkon määrärahat kasvavat viisitoista vuotta ne ovat pysyneet paikallaan nyt ovat elyt antaneet lausunnot näistä perustieverkon tarpeista ja liikennevirasto on tehnyt esityksen ministeriölle te ministeri kerroitte että helmikuun alussa tulee päätös se raha käytetään ja ja sehän on äärimmäisen tärkeätä että se tulee nopeasti sillä pitää tehdä suunnitelmia ennen kuin sitä rahaa voidaan käyttää varmistaisin vain sen vielä että varmastiko kunnioitetaan asiantuntijayksiköiden eli elyjen lausuntoja että sen mukaan sitten tämä päätös helmikuussa tulee että se tulee nimenomaan asiantuntijoiden pohjalta
arvoisa puhemies hieman siltarumpupolitiikkaa jos sallitaan hallitus tunnetusti keskittyy perusväylänpitoon samalla se on on kuitenkin siirtänyt liikenneväylien rakentamista kunnille esimerkiksi espoo on tehnyt valtion kanssa sopimuksen jossa kaupunki sitoutuu kaavoittamaan asuntoja ja valtio osallistuu länsimetron rakentamiskustannuksiin esimerkiksi keilaniemessä tämä edellyttää kehä ykkösen laittamista liikennemelun vuoksi tunneliin käytännössä kehä ykkönen joudutaan rakentamaan yhdeksänsadan metrin matkalta uudestaan valtiolla ei ole kuitenkaan mitään kiirettä eikä rahaa tehdä asialle mitään espoo joutuu siis rakentamaan valtion kehä ykkösen itse omilla rahoillaan espoo ei kuitenkaan voi itse päättää millaiseksi se se kehä ykkösen rakentaa koska kyse on valtion tiestä vaatimukset tulevat ely keskuksesta ja kun kunta on saatu maksumieheksi niitä vaatimuksia totisesti riittää metriä tietä maksaa yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa kysynkin onko tästä tulossa uusi toimintatapa joutuvatko muutkin kunnat kuin espoo jatkossa maksamaan valtion teitä

rouva puhemies minäkin haluan kiittää hallitusta siitä että perusväylänpitoon osoitetaan nytten niitä tarvittavia korjausvelkamäärärahoja mikä olisi toki pitänyt tehdä aikoja sitten mutta hyvä että nyt ollaan otettu askel oikeaan suuntaan koska kyllähän tämä biotalous jos siitä aiotaan jotakin hyötyjä irti saada jo edellyttää sitä että perusväylä on kunnossa mutta toki pitää myös rataverkostoa korjata meriliikenteen täytyy olla kunnossa ja niin edelleen

asia jota pitää kehittää joka vaalikausi ja koko ajan niin toivoisin että tähän saataisiin puoluerajat ylittävä toimielin jonkunlainen parlamentaarinen työryhmä mitä mieltä olette tästä

kun on haettu ja myös löydetty korvaavia liikennemuotoja tai korvaavaa liikennettä siellä missä ostoliikenne lakkautettiin tai lopetettiin niin ainakin yksi poikkeus on ja se on y juna siuntio on hsln kanssa hakenut ja on varmaan aikomassa kokeilumuodossa aloittaa liikennettä mutta maksaa siitä itse sen sijaan

kokonaan ilman junaliikennettä ja myös karjaan osalta tulee huomattavia heikennyksiä kysynkin onko ministerillä tästä ajatuksia miten miten tätä asiaa voisi hoitaa

infra sekä tiet että rautatiet on äärettömän sitä taustaa vasten on erittäin hyvä että hallitus nyt löysi mahdollisuudet katkaista sen kehityksen jolla meidän perusinframme koko ajan vain rapistuu tämä kuudensadan miljoonan euron uhraus on erinomaisen tärkeä samalla annan kiitosta siitä että myöskin on löydetty ratkaisuja yksityisteiden rahoitukseen koska alemmanasteinen tieverkko on biotalouden näkökulmasta erittäin tärkeä meidän luonnonvaramme ovat kuitenkin pitkin suomea ne eivät ole minkään valtateiden varressa ja sen takia täytyy löytyä ratkaisut siihen että sielläkin voidaan liikennöidä jotta ne biotalouden raaka aineet saadaan

arvoisa rouva puhemies tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina on syytä kiittää ministeriä ja ja koko jaostoa myös siitä että saaristoliikenteen rahoituksesta ei ole niistetty ja ja kun täällä aiemmassa puheenvuorossa jo mainittiin nuo yksityistiet niin pitää muistuttaa että ne eivät ole pelkästään puunhuoltoon liittyviä vaan vaan myös saaristoyhteydet ovat perässä olen lukenut turun sanomista että ministeri kannattaa siltaa paraisten ja nauvon välillä ja se on ollut meillä maakunnassa pitkään edunvalvonta asia että saamme kiinteän yhteyden sinne ja kun tässä on jo puhuttu näistä uusista innovatiivisista rahoitusmalleista niin kannustaisin ministeriä hakemaan niitä vaihtoehtoja että saataisiin sinne palvelusopimus ja kun meillä on on esimerkkejä tällaisista rahoitusmalleista esimerkiksi nelostie lahteen ja turku helsinki moottoritie niin vauhtia vain koneeseen niin hyvä siitä vielä tulee

kollegat minä haluan myös itse kiittää hallitusta siitä potista jonka te satsaatte tähän perusväylänpitoon toivon todella sydämestäni että nämä miljoonat käytetään seuduille ja alueille joista saadaan mahdollisimman suuri hyöty niin pitkällä kuin lyhyemmällä aikavälillä seutujen elinvoimaisuutta ja kehittymistä ajatellen elikkä tässä kaikkea viisautta hallituspuolueiden ja ja jaoston ja kaikille edustajille jotka tämän kanssa työtä tekevät haluan kiittää myös ministeriön tahtotilaa sitoutua ja perehtyä tähän normien ja byrokratian purkuun sehän on yksi hallituksen kärkitavoite ja ja varmasti myös tällä meidän pääluokan alalla on sen eteen töitä tehtävissä mutta se on vain tehtävä huolella huolellisen valmistelun jälkeen

puhemies eittämättä yksi tämän syksyn merkillisimmistä liikennepoliittisista ratkaisuista on ollut päätös lakkauttaa y juna juna jota päivittäin käyttävät tuhannet ihmiset kukaan ei tiedä kulkeeko juna esimerkiksi siuntioon tämän kevään jälkeen liikennejaoston puheenjohtaja jokinen sanoi että y junaa jatketaan kokeiluna olen viimeksi tänään ollut yhteydessä siuntion johtoon ja tilanne on edelleen auki tämä kokeilu johon edustaja jokinen viittaa on jotain aivan muuta kuin y juna siinä on kyse kokeilusta jossa menisi kaksi junaa aamupäivällä ja kaksi iltapäivällä ja kunta maksaisi tämän tehtävän joka ei lainkaan kuulu kunnalle

puhemies oikeastaan jatkan tästä junaliikenteestä mihin edustaja feldt ranta lopetti minulle on jäänyt myös epäselväksi mitä nyt tapahtuu itä suomen junaliikenteelle tässä lausunnossa selvästi sanotaan että henkilöliikenne loppuu reiteillä joensuu nurmes joensuu varkaus myös jyväskylä haapamäki seinäjoki ja tampere haapamäki keuruu kuitenkin on myös tullut tietoja siitä että että nämä yhteydet aiotaan ainakin seuraavan vuoden ajan vielä pitää yllä ja etsiä ratkaisua että löytyykö siihen joku muu toimija mutta tästä ei tässä kirjassa sanota mitään toivoisin että tähän saisin nyt selvennyksen

ja poikittaisliikennettä

sinne heikennyksiä ja mahdollisesti siirtää

puhemies jotta digitalisaatio voisi edistyä pitää tietoliikenneyhteyksien olla kunnossa toimivat nettiyhteydet ovat kaksituhatta luvun peruspalvelua hallitus on luvannut että laajakaista kaikille kaksituhattaviisitoista hanke jatkuu säästyneiden varojen turvin vielä ensi vuonna kaksituhattakuusitoista aikana ei kiinteää laajakaistaa kuitenkaan saada vielä kaikkialle kysynkin aiotaanko ministeriössä valmistella ensi vuonna tärkeä ja tarpeellinen jatkohanke päättyvälle laajakaista kaikille kaksituhattaviisitoista hankkeelle

pohjois suomen tärkein tiehanke eli vt neljän parantaminen välillä oulu kemi ei ole mukana ensi vuoden budjetissa vaikka se on osa ten t verkkoa ja kaikki tunnustavat parannustarpeet haluankin kysyä onko välille tulossa hankerahaa vielä tällä hallituskaudella

värderade fru talman on hienoa että kehittämistahtoa on ja odotamme innolla miten tämä digitalisaatio konkretisoituu ihan konkretiaksi junaleikkauksista haluaisin kuitenkin puhua tässä viitattiin kun niitä perusteltiin ei ei strategiseen näkemykseen siitä minkälaisena tulevaisuudessa vaan taas kerran hallitusohjelman mekaaniseen kirjaukseen viidentoista miljoonan säästöstä ja siitä miten se on pantava toimeen tavalla tai toisella hallitusohjelmassa oli myöskin kirjaus siitä että kuntien velvoitteita ei lisätä no sitähän tässä käytännössä kuitenkin tehdään siuntio jota tämä pahiten koskee ministeriön kehotuksesta aloitti neuvottelut hsln kanssa tämä oli neuvottelu josta sitten siuntiota kritisoitiin ministeriön suunnasta muutama kuukausi sen jälkeen nyt heillä on kuitenkin jonkinlainen esisopimus jonka perustella heillä on neljäsosa liikenteestä jäljellä he saavat sen maksamalla muutaman vuoron helsingin suuntaan mutta eivät ensimmäistäkään vuoroa karjaan suuntaan jossa kuitenkin on paljon esimerkiksi koululaisliikennettä ja toisen asteen

arvoisa rouva puhemies kiinnitän huomiota samalla tavalla kuin aikaisemmatkin puhujat tähän junaliikenteeseen ollaan saatu arvoisalta ministeriltä ihan positiivista näkökulmaa tähän tampere haapamäki välille että katsottaisiin rauhassa ensin miten me kilpailutamme nämä väylät ja sitä ennen kuitenkaan junaliikenne ei keskeytyisi nyt sellainen suuri kysymys ovat ne kilpailumenetelmät yksi keskusteluhan on tullut esille myöskin että vrllä täytyy erottaa selkeästi kalustoyhtiö nythän vrn puolella näyttäisi olevan että haluttiin vähän vähentää kalustoa taikka jopa tuhota kalustoa ilmeisesti kuitenkin on tullut ohjauksesta vähän käskyä että sellaista ei saa tehdä

varsin selvät ennen kuin pystytään edes avaamaan keskustelua kilpailutuksesta mitenkä nämä kilpailutuksen erilaiset säännöt etenevät

arvoisa rouva puhemies täällä edellisessä keskustelussa kysyttiin opposition välikysymyksillä ollut mitään vaikutusta eläkkeensaajia koskevalla välikysymyksellä oli se vaikutus että hallitus joutui perumaan päätöksen liikennevälikysymyksessä oliko niin että vain hetkeä aikaisemmin ministeri oli antanut ohjeen että että tätä ostovelvoiteliikennettä lisätään eli nyt se huoli mikä oppositiosta esitettiin otettiin huomioon mutta arvoisa puhemies varsinainen pommi on se jos ministeri saa vietyä suunnitelmansa läpi hsln ja suurten kaupunkiseutujen liikenteen kilpailuttamisesta esimerkiksi hsln kokoomustaustainen toimitusjohtaja suvi rihtniemi on sanonut että tällä on erittäin kauaskatseisia vaikutuksia tänne on tehty satojen miljoonien investoinnit joiden rahoitus vaarantuu yhtään jatkossa ei enää investointeja tehdä ja vaikka korjausvelkaa nyt parannetaan kokonaisinvestointitaso liikennehankkeissa jää tällä hallituksella pienemmäksi näillä höyryillä pääkaupunkiseutu ei

rouva puhemies aina joudutaan tekemään valintoja kuitenkin talouskasvun ja paremman työllisyyden vauhdittamiseksi tarvitaan investointeja ja kun hallitus on ottanut kärkihankkeekseen biotalouden se lisää ennustettavuutta ja ne lukuisat eri investointisuunnitelmat jotka valtakunnan eri osissa ovat mahdollistuvat tätä kautta kun luomme sellaisia odotuksia sen että yritykset voivat uskoa että valtio pitää liikenneväyliä kunnossa koko valtakunnan alueella olen varma että tämä palvelee kokonaisuutta ja nyt nimenomaan on näiden alueiden vuoro sen tähden tämän kuudensadan miljoonan euron toteuttaminen perustienpidon kunnossapitoon tuottaa tulevaisuudessa sellaisia tuloksia joilla sitten voidaan varmistaa työllisyyttä ja taloutta sen tähden on syytä antaa tunnustusta ministerille

rouva puhemies aluksi kaksi kiitosta ensimmäiseksi tietenkin kiitos hallitukselle siitä että parlamentaarisen työryhmän mukaisesti tuohon perusväylänpitoon nyt panostetaan toinen kiitos tulee siitä rehellisestä tunnustuksesta joka hallituspuolueiden osalta tulee että

huoli siitä että markkinoiden keskittymisestä ja vääristymisestä johtuen ohjauksen ja koordinoinnin kaventuminen on näköpiirissä onko ministeriöllä koordinointiin riittävät resurssit jotta koko suomi pysyy liikenteessä

arvoisa rouva puhemies kyllä tällä hetkellä tuntuma on se että elämme historiallista käännettä suomalaisessa liikennepolitiikassa nämä hallituksen panostukset digitalisaatioon näkyvät ja alkavat toivon mukaan nopeasti vaikuttamaan liikennesektorillakin ja toinen nyt todellakin korjausvelkaa lähdetään maksamaan pois se ei ainakaan kasva ilmeisesti jonkin verran vähenee tällä kaudella kahdeksan pilkku neljän miljardin korjausvelka josta kuusisataa miljoonaa nyt ollaan kaventamassa tämä on todella merkittävä muutos liikennepolitiikassa arvoisa puhemies tätä suomi ruotsi maaottelua näissä eu rahoissa hieman ihmettelen ja kysynkin ministeriltä onko teillä tietoa miksi ruotsi on jo tässä lyhyellä aikaa saanut neljäsataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa mutta suomi vain seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa tekikö edellinen

arvoisa rouva puhemies matkailu on tällä hetkellä maailmassa yksi kehittyvimmistä taloustrendeistä ja tällä hetkellä suomi on globaali alisuorittaja matkailussa suomen bktstä vain noin kaksi pilkku viisi viiva kaksi pilkku seitsemän prosenttia tulee matkailusta ja maailmassa se on yli viisi prosenttia liikenneyhteydet ovat hyvin tärkeitä matkailun edistämisessä ja ja sen vuoksi esimerkiksi valtiovarainvaliokunta on lisännyt tuon kimolan kanavan jotta sisävesimatkailua edistetään tällä hetkellä euroopan turvallisuustilanne manner euroopan turvallisuustilanne on sellainen että että muun muassa aasiasta tulevat matkailijat vähän miettivät uskaltaako ranskaan tai perinteisiin tämmöisiin kaupunkilomakohteisiin mennä ja sen vuoksi nyt pitäisi hallituksen löytää sellainen matkailumarkkinointimoodi jolla suomen kotimaan matkailua tarjottaisiin myös ulkomaille matkailu on myös vientitoimintaa

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri mielestäni yhteiskunnan on erityisesti laman aikana tuettava työllisyyttä ja ylläpidettävä kotimaan markkinoita ja näihin investoinnit ovat yksi paras keino sekä myöskin jos ajattelee aluepolitiikkaa niin liikenneyhteyksien pitäminen kunnossa on parasta ja tasa arvoista meille maakuntien ihmisille täällä jo otettiin esille ten t rahoja eusta meillehän tuli liikenne ja viestintävaliokunnan kokouksessa tämä esille että nämä ovat olleet suomelle nyt vain kuusitoista miljoonaa kun samaan aikaan baltian maat saavat saavat satoja miljoonia samoiten tanska elikkä hyvin suuria rahoja menee meidän rajojen ulkopuolelle ja olisin kysynyt ministeriltä

arvoisa rouva puhemies olen tyytyväinen että parlamentaarisen väyläverkoston korjausvelkatyöryhmän työ on otettu vakavasti ja väyliä aletaan laittamaan kuntoon varsinkin nyt kun pariisissa on saatu historiallinen ilmastosopimus raideliikenteen kannattavuus tulee kasvamaan

arvoisa puhemies korjausvelka on todella merkittävä panostus ja sen ratkaisut saamme julkisuuteen tammikuussa syy siihen miksi tässä on pieni väli siitä kun ely keskukset ovat omat arvionsa tehneet on ollut se että olemme halunneet antaa mahdollisuuden myös kaikille elinkeinoelämän järjestöille jotka ovat olleet halukkaita lausumaan omista tarpeistaan ja tämä yhteenveto saadaan tammikuun puolessavälissä tarkoitus on päätökset tehdään nimenomaan asiakkaiden elinkeinoelämän ja sitten kansalaisten tarpeiden pohjalta ja sitä varten kuulemme riittävästi osapuolia rahoitusmallit ovat aivan keskeinen tarve me tarvitsemme investointeja me tarvitsemme uusia hankkeita ja me tarvitsemme pitkäjänteisiä yli kymmenien vuosien hankesuunnitelmia suomen on myös osallistuttava aktiivisemmin arktisen alueen ja sitten toisaalta niiden alueiden jotka kytkevät suomea osaksi

että me rakennamme rahoitusmallit me huolehdimme siitä että me teemme hyvät hakemukset ten ten t verkon verkon osalta ja että me saamme olla mukana osana eun rahoitusinstrumentteja tiedostan sen että on erittäin tärkeätä että saamme uusia investointeja aidosti käyntiin suomi on ollut osallistumassa pariisin ilmastosopimuksen tekemiseen joka tulee asettamaan historialliset vaatimukset myöskin liikenteen kehittämiseksi on entistä tärkeämpää että me aidosti saamme lisää toimivuutta ja lisää kapasiteettia ja myöskin lisää palveluita joukkoliikenteeseen se tarkoittaa sitä että meidän on kehitettävä liikennejärjestelmää huolehdittava että siellä on myöskin kiinnostusta yrittäjille toimia ja saada aikaiseksi sellaista palvelua että he pystyvät omalta osaltaan olemaan mukana investoimassa liikenteeseen ja liikennejärjestelmien kehittämiseen

kilpailua raideliikenteeseen jotta sinne saadaan myöskin laajemmin meidän verkkoamme käyttöön olen sanonut että edellytykset raideliikenteen kilpailun avaamiseksi ovat olemassa maaliskuussa ja se tarkoittaa juuri sitä edellytykset ovat silloin olemassa se tarkoittaa myös sitä että tässä vaiheessa me kuulemme eri osapuolia saamme erilaisia näkemyksiä saamme paremman ymmärryksen ja sitten teemme ehdotuksen miltä pohjalta tämä toimii velvoiteliikenne ei näy siinä kirjassa koska se ei ole osa meidän budjettikehystä vaan siinä vr ajaa liikennettä monopolisuojaansa vastaan
sitten jatketaan keskustelua

hyvä että hallitus lähtee torjumaan ja estämään perusväylästömme korjausvelan kasvua historiallinen kuudensadan miljoonan euron lisärahoitus kolmelle vuodelle josta siis ensi vuodelle on sata miljoonaa tulee todellakin tarpeeseen toivottavasti tuolla lisärahalla sekä muulla perusrahoituksella saadaan parannuksia tasapuolisesti koko suomen alueelle nimenomaan tasapuolisesti koko suomen perusväylästöön tärkeää on myös yksityisteiden kunnossapitoon varataan riittävästi määrärahoja jatkossa uusille suurille liikenneväylähankkeille tuleekin saada erillisrahoitusta nykyisen talousarvion käsittelyn kautta se ei tule riittämään liikenne on yksi yhteiskunnan tiukimmin säännellyistä toimialoista ja hallituksen päättämä kolmivaiheinen liikennekaarihanke jo ensi vuonna käynnistyvä tulee olemaan todella tärkeä

haluan vielä saada selvennystä tähän lakkautettavien junavuorojen tilanteeseen tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä sanotaan että kokonaan lakkautettujen junavuorojen tilalle on syntymässä linja autoliikennettä minkä arvioidaan toteutuvan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea nyt puhutaan tästä velvoiteliikenteestä tuleeko siis pohjois karjalaan lakkautettaville junavuoroille velvoiteliikennettä vai tätä korvaavaa linja autoliikennettä

ja ajatuksesta että lähdettäisiin kehittämään rautateitä tämä imatra luumäki luumäki radan kaksoisraide on äärimmäisen tärkeä koko itä itä suomen kannalta ja tärkeä kehittämiskohde tällaisessa tilanteessa siinähän ovat myöskin nämä eun laajuiset verkostot sitten sitten saavutettavissa kannatan tätä lämpimästi

yksistään se että tarkastellaan koko liikennemarkkinaa tuota noin neljänkymmenen miljardin kokonaisuutta eikä yksistään mietitä mihinkä pieniin sirpaleisiin tämä tämä sitten kaiken kaikkiaan on jakaantunut vaan nähdään tämä kokonaisuus neljäkymmentä miljardia liikennemarkkinana sehän on meidän kansantaloudessa todella suuri kakku tämän kautta kun ajatellaan myös elinkeinoelämän tarpeita panostuksia liikenneturvallisuuteen meidän kehittämishankkeita ja korjausvelan paikkaamista saadaan siihen ihan uusi näkymä on todella hienoa että nyt pystytään korjausvelkatyöryhmän pohjaesityksen myötä ja hallitusohjelman kautta toteuttamaan juuri näitä näkökulmia niin että saadaan tiestö kuntoon väylästö kuntoon radat kuntoon ja ehkä vähän myös vesiväylienkin kohdalla kimolan kanava on pieni asia jonka valiokunta lisäsi mutta sekin kertoo siitä että halutaan tehdä uutta

arvoisa puhemies olen itse pohjois karjalasta ja kyllä meidän maakunnassamme ollaan todella huolissaan hallituksen joukkoliikenteen linjauksista toimiva raide ja lentoliikenne ovat nimittäin ehdottomia edellytyksiä maakunnan menestykselle jo epäily esimerkiksi liikenneyhteyksien heikentymisestä vaikeuttaa kilpailussa pärjäämistä pohjois karjalaan ei saada kansainvälisiä toimijoita jos lentoyhteydet eivät toimi kunnolla vaikka hallitus päättikin vai päättikö nyt en ole siis varma jatkaa toistaiseksi vrn velvoiteliikennettä joensuusta pieksämäelle ja nurmekseen jäi pohjois karjalaan kyllä kalvamaan epäily siitä mitä mahtaa tulevaisuudessa tapahtua

ministeri tullut edes kutsuttuna paikan päälle keskustelemaan asiasta toivon todella että ministeri kävisi tutustumassa maakuntien tilanteeseen sillä helsingissä asiat näyttäytyvät kyllä toisenlaisina kuin maakunnissa

arvoisa puhemies mainitsitte arvoisa ministeri että rahoitusmallit ovat keskeinen asia myös liikennehankkeissa liikennehanketoiveita on paljon ja käsittääkseni niillä pyritään kohentamaan kokonaisvaltaisesti kyseisen alueen hyvinvointia ja työllisyyttä päijät hämeessä on kertynyt kestämätön määrä tieverkon korjausvelkaa päijät häme on myös työttömyystilastoissa hyvin synkkää aluetta numeroiden valossa hollola ja lahti ovatkin tarjonneet innovatiivista rahoitusmallia hallitukselle vuosikausia rahoitusta odottaneelle lahden eteläiselle kehätielle vt kahdelletoista hanke toisi toteutuessaan uutta kasvua ja työpaikkoja laajalle alueelle myös päijät hämeen ulkopuolelle arvoisa ministeri aiotteko päästä historiaan ministerinä joka vihdoin näyttää vihreää valoa

arvoisa rouva puhemies haluaisin antaa tunnustusta ministerille siitä tarmokkaasta otteesta jolla hän on hommiaan hoitanut tässä uudessa tehtävässään tämän syksyn meillä yksi näistä uudistuksista joita on tehty on se ettei tehdä liikennepoliittista selontekoa se on kuitenkin perinteisesti ollut sellainen työkalu jonka avulla kommunikoidaan liikennepolitiikan tahtotila ympäröivään yhteiskuntaan ja nyt nyt me emme me emme sellaista ole

tietävät ja suomessa ylipäätään tiedetään se kokonaiskuva missä mennään ja mihin lähivuosina suunnataan edustaja jokinen aikaisemmassa puheenvuorossaan puhui näistä eu rahoista käsitykseni on se ettei eu rahoituspäätöksiä meille tee ellemme itse ole tehneet päätöksiä täällä ensin näin ollen esimerkiksi tämä ratapaketti josta jokinen puhui on erinomaisen hyvä idea ja miksei saman tien tehtäisi tieliikenteenkin puolelle isompi tienparannuspaketti ja siitä sitten asianmukainen päätös jotta eu rahoitusta voidaan sille hakea

on päättänyt siirtää lipunmyynnin nettiin automaatteihin ja r kioskeille tämä on aiheuttanut suurta huolta niin ikääntyneiden kuin vammaistenkin ihmisten kohdalla meillä on suomessa yli kahdeksansataatuhatta yli viisikymmentäviisi vuotiasta ihmistä joilla ei ole nettiä jotka eivät osaa käyttää nettiä tai jotka eivät halua käyttää nettiä ja sitä kautta nämä palvelut joita he tarvitsevat esimerkiksi lippujen ostamiseen eivät heidän kohdaltaan kohtaa yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa nyt kysyisin ministeriltä miten te varmistatte sen että jokainen kansalainen riippumatta hänen kyvystään netin käytössä tai sitten automaatin käytössä saa sen ohjauksen ja neuvonnan jota tällä hetkellä rautatieasemilla oleva henkilöstö pystyy ohjeistamaan ja antamaan jotta me r kioskeilla voimme turvata tämän yhtä hyvän laadukkaan palvelun kansalaisille

arvoisa puhemies iloitsemme tuolla pohjoisessa siitä että tämä tieverkkoasia nytten kohenee mutta asia josta olemme huolissamme on lentoliikenne eli alueilla joille ei ollenkaan raideliikenne yllä tämä lentoliikenne kuuluu tähän kokonaisuuteen pohjoisen puulle myöskin satamat ja vesiväylät eli nykyistä syvempi väylä tuonne ouluun ja oulun sataman laajentaminen olisi tärkeää että se kilpailuetu tulisi pohjoisen sahakuljetuksiin ruotsilla on kilpailuetu jota he hyödyntävät eli satama ja väylämaksut jotka meillä rasittavat tätä puun kuljetusta onko tutkittu olisiko mahdollista että meilläkin poistettaisiin nämä kokonaan mikä kokonaisvaikuttavuus tästä tulisi jos nämä eivät rasittaisi meidän kuljetuksia

arvoisa puhemies kiitososuutta jatkan minäkin korjausvelka tiestölle on ja toivon että se jakaantuu hyvin suomeen niin että saamme mahdollisimman paljon tätä alempaa tieverkkoa korjattua myös pääradan välityskyvyn parantaminen on on tärkeä asia ja on hyvä että siinä nyt edetään sitten kaksi lyhyttä kysymystä mal sopimuksia maankäyttö liikenne ja asuminen sopimuksia on tarkoitus tehdä myös kasvukäytäville kysyisin ministeriltä miten näissä ollaan etenemässä hht akselilla ja helsinki lahti akselilla sitten viimeisenä meidän itä länsi suuntaisen liikenteen yksi pullonkaula kulkee hollolan ja lahden läpi ja se palvelisi itse asiassa koko suomea itä länsi suuntaisena liikenteenä jos saisimme tämän

rouva puhemies päijäthämäläisenä kansanedustajana tervehdin ilolla ministerin ja ja valiokunnan päätöstä suunnata kuuden miljoonan euron panostus kimolan kanavan peruskorjaukseen ja kunnostamiseen täytyy sanoa että tämä raha tuli viime hetkellä koska tämä kanavayhteys on jo vuosia rapistunut tällä kanavahankkeella varmasti on positiivinen vaikutus niin kymenlaakson kuin päijät hämeen matkailulle samoin kuin edustaja heinonen ja edustaja louhelainen tuossa aiemmin kysyn tästä lahden eteläisestä kehätiestä valtatie kahdestatoista me olemme nyt odottaneet neljäkymmentä vuotta tämän tiehankkeen toteuttamista tähän on mahtunut myös monta keskustajohtoista hallitusta historian varrella olisi mielenkiintoista kuulla ministeriltä olisiko jo nyt korkea aika

puhemies on hyvä jatkaa tästä päijäthämäläisten edustajien hehkutuksesta kimolan kanavan puolesta koska se on todellakin maakuntien yhteinen hanke kymenlaakson ja kouvolan ja heinolan kaupunkien alueella ja sillä saadaan yhdistettyä kouvolan ja viitasaaren vesireitit vesireitit tämä kuuden miljoonan panostus on tarpeellinen siihen omasta puolestani vielä myös haluan kiittää tästä hyvästä korjausvelka asiasta suomen tiet kaipaavat panostusta ja tämä kuudensadan miljoonan rahoitus tällä kaudella on erittäin tervetullut tuonne kumipyöräliikenteelle ja sillä parannetaan niin teollisuuden kuin tietysti yksittäisten henkilöittenkin alueellista tasapuolisuutta vielä lopuksi haluaisin mainita nämä ten t verkot ja tämän eu rahoituksen ja toivoisin että ministeri voisi avata sitä vielä

puhemies julkisen talouden suunnitelma ja vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitys siirtävät liikenneväylien rahoituksen painopistettä investointihankkeista kunnossapitoon korjausvelan vähentäminen on on yksi hallituksen kärkihankkeista tämä on hyvä asia kun tiedämme kuinka huonoon kuntoon niin tie kuin rataverkkomme on päästetty kehittämisinvestoinnit ovat nyt kuitenkin jäämässä vähäisiksi osittain perusväylänpidon satsauksien johdosta kuten myös säästöpäätöksien siksi kehittämisinvestointeihin tulisikin talousarviorahoituksen rinnalle kehittää uusia rahoitusmalleja jotta talouden tiukkoinakin aikoina investoitaisiin uusiin hankkeisiin kuten mietinnössäkin on todettu ministeri omassa puheenvuorossaan jo osittain vastasikin että rahoitusmalleja selvitetään kysynkin ministeriltä tarkennusta onko uusien rahoitusmallien selvitystä taustalla millään tavoin aloitettu ja jos ei niin onko suunnitelmille aikataulua jotta asioissa päästäisiin eteenpäin kuten lahden eteläisen kehätien kohdalla

on hyvä muistaa että syy miksi täälläkin usein puhutaan säästöistä on tietenkin se että vienti ei vedä joten toivon että kaikissa liikennehankkeissa pidetään se näkökulma vahvasti esillä tulevaisuuden liikenteestä edelläkävijyydestä ja myös digitalisaatiosta puhuttaessa toivon että muistetaan myös meriliikenne elikkä laivaliikenteen sekä henkilö että rahtikuljetusten globaali merkitys ja potentiaali suomen taloudelle sekä kansakuntamme mahdollisuus hyötyä tulevaisuudessa läheisyydestämme koillisväylään on hyvä muistaa että jos esimerkiksi pohjanmaalta vaasan seudun kärkiyritykset energiaklusterista lähtevät muualle niin se seuraava osoite on kiina intia tai brasilia mikään muu suomen kaupunki maailman parhaat moottorit lähtevät maailmalle meriteitse eivät paikallisjunilla kun tuodaan uusia miljardeja suomeen minä olen erittäin iloinen siitä että arvon ministeri on on tutustunut tähän midway alignment of the bothnian corridor hankkeeseen siinä on mahdollisuus saada nyt rahaa eulta myös ruotsi on jo luvannut satoja miljardeja kruunuja siihen suomen osuus on pienen pieni verrattuna niihin miljardeihin mitä me

puhemies arvoisa ministeri suomen kilpailukyvyn kannalta on äärettömän tärkeätä että meillä on toimivat maantie rautatie ja satamapalvelujärjestelmät sen takia että näissä logistisissa kustannuksissa me olemme kymmenen prosenttia jäljessä ja meidän pitää aina sitä ottaa kiinni sen takia on tärkeätä että myös rautatieverkostoa kehitetään eikä rullata tässä mielessä nämä ostoliikenteen leikkaukset ovat huonosti harkittuja perua ja ainakin me keski suomessa kansanedustajina olemme tosi huolissamme keuruulta haapamäeltä ja ja muista järjestelyistä ja siitä mitä käy sitten tavaraliikenteelle sen jälkeen toinen kysymys josta kannan huolta ja toivon mukaan ministeri voi minun huoltani vähän keventää on se että kun kilpailu tulee myös henkilöliikenteeseen toivottavasti asteittain suomessa niin eihän tätä kilpailua vain tehdä sillä tavalla että me rupeamme pilkkomaan vrää koska tässä henkilöliikenteen kilpailutilanteessa me tarvitsemme vahvaa yhtenäistä logistisesti kestävää omaa vrää eikä suinkaan sen pilkkomista ja kilpailua käytäisiin sitten rehdeillä pelisäännöillä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan yhtyä eduskunnan kiitoksiin kimolan kanavan jota jaosto on myöntänyt haluan vielä korostaa rautatieliikenteeseen liittyen että se velvoiteliikenne jota ajetaan vuodelle kaksituhattakuusitoista täydentää linja autoliikennettä elikkä kaikille alueille tulee sekä että liikennettä lukuun ottamatta siuntion aluetta missä ei ole saatu markkinaehtoista linja autoliikennettä aikaiseksi mutta kaikkialle muualle tehdään tämmöinen yhdistelmä ja ja huolehditaan ja sovitaan nimenomaan nyt aikataulutukset aikataulutukset yhdessä alueiden kanssa

varmasti jatkossa tarvitsemaan myös hyvää tehokasta ja osaavaa kansallista toimijaa selonteon osalta olen sitä mieltä että kun me saamme rahoitusmallit nyt valmisteltua ja aikataulusta kun sitä kysyttiin niin se on itse asiassa minulla tällä hetkellä valmis kysymys on enää siitä että saisin esiteltyä sen hallitukselle ja saamme sen käytyä läpi jotta voin sitten alkuvuodesta käydä sitä läpi laajemmin esiteltynä ja kun rahoitusmallit saadaan hyväksyttyä ja ja niiden pohjalta rakennettua niin silloin on ehdottoman tärkeää että saadaan myös yli hallituskausien kestävä hankelistaus tehtyä ja painopisteet valittua nämä asiat liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan ja näin ollen on että siinä on myös parlamentaarinen näkemys miten näitä investointeja lähdetään kehittämään liittyen kysymykseen vrn kioskeista kysymys on yhtiön omasta päätöksestä johon minulla ei ole toimivaltaa mutta yhdyn tässä köyhyysraportin näkemyksiin joissa meillä on huolta siitä että meillä eivät kaikki kansalaiset ole tällä hetkellä digitaalisten palveluiden äärellä niin osaamisen kuin myöskään verkon näkökulmasta

on tavalla tai toisella mahdollisuus hyödyntää näitä palveluita liikenteen kehittämiseen kuuluu myöskin lentoliikenne ja siinä meillä on yhteistä huolta siitä miten me saamme paremmaksi kehitettyä meidän kansallista lentoliikennettämme niin sisämaassa kuin ulkomaillekin se on asia jossa tehdään tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä niin finnairin finavian kuin vrn kanssa myöskin ja tahtotila on pyrkiä saamaan aikaiseksi jonkunlainen saavutettavuushanke jolla voitaisiin tätä kotimaista matkailua kehittää

rouva puhemies palaan saman tien tähän meriliikenteeseen sosialidemokraatit ovat esittäneet omassa vaihtoehtobudjetissaan väylämaksujen puolittamista mikä antaisi kilpailukykyä satamien kautta kulkeville rahdeille jotka ovat siis meille vientiä sekä tuontia ensimmäisenä kysymyksenä onko ministeri mahdollista edistää tätä toisena kun näitä uusia isoja hankkeita on nyt siis vain yksi ja viime kaudelta jäi

myös siitä että se tällä hetkellä etenee jaan saman huolen lauri ihalaisen kanssa vrn tulevaisuudesta saan viestejä sieltä niin työntekijöiltä kuin yhtiöstä sisältä että pelko on siitä että se kokonaan pilkotaan minkä jälkeen meillä ei ole vahvaa toimijaa koska missään valtakunnassa ei elä yksityinen vaan siihen tarvitaan vahvaa valtiollista

arvoisa puhemies suomen kansantalouden erittäin suuri haaste on vahvistaa vientituotteiden kilpailukykyä käytettävissä olevin keinoin suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa on erittäin että liikenneyhteydet ovat kunnossa ja kuljetuskustannukset pysyvät kohtuullisena ja samoin tilausten toimittamiseen kuluva aika itse tulen pirkanmaalta joka on useiden valtateiden pääradan ja poikittaisraideliikenteen sekä niitä tukevan lentoliikenteen solmukohta omaa maakuntaani koskettaa läheisesti helsinki hämeenlinna tampere kasvukäytävä jonka varrella asuu kolmannes suomalaisista vahvoissa keskuksissa eri liikennemuotojen on kytkeydyttävä läheisesti toisiinsa etelä pohjois suunnan lisäksi tähän liittyvät olennaisesti toimivat poikittaisyhteydet erityisesti satamiin itä länsi suunnassa niin tie kuin raideverkolla ja tähän on myös valtiovarainvaliokunta ottanut mietinnössään kantaa pyytäisin arvon liikenneministeriltä lyhyttä katsausta siihen millaisia suunnitelmia hallituksella on toimivien poikittaisyhteyksien ja suomelle tärkeiden kasvukäytävien kehittämisen osalta

arvoisa puhemies liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on yksi korjausvelkatyöryhmän lopputuloksista loppupäätelmistä tässä kohtaa haluaisin korostaa korostaa sitä että perusväylänpitorahat on pidettävä ylhäällä myös seuraavien hallituksien toimesta joten miten tämä varmistetaan onko tästä tulossa parlamentaarista ryhmää tai jotain muuta vastaavaa miten tämä tulevaisuudessa toimii sitten näistä hankkeista näistä ten t investointiliikuntakäytävistä se on hiukan huolestuttavaa katsoa kun koko suomen kartasta ei näy kuin pieni pieni pala etelä suomea miten saamme suomen euroopan kartalle ten t verkon osalta ja vielä tasoristeyksien poisto näissä turvallisuushankkeissa onko tämä mahdollista tässä

tästä keskustelusta tuntuu unohtuneen että kyse on liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalasta digitalisoituvassa maailmassa viestinnän merkitys yhteiskunnalle on kuitenkin yhä suurempi ja se muuttaa radikaalisti myös liikennettä kuten valiokunnan puheenjohtaja muistutti esimerkiksi laajakaistayhteyksien saatavuus ja laatu sähköisten palveluiden turvallisuus ja palvelinkeskusten edellytykset ovat kaikki ajankohtaisia kysymyksiä jotka tulisi huomioida myös talousarviossa puhumattakaan lähivuosien tarpeista kysynkin miten hallitus aikoo turvata suomen edelläkävijäaseman muun muassa automaattiliikenteen esineiden internetin robottilennokkien ja viisi g verkon kehittäjänä

tämä kuusikymmentä miljoonaa euroa mitä sipilän hallitus kaudellaan tulee korjausvelkaan laittamaan niin se jos mikä on tulevaisuushanke liikenne ja viestintäministeriö on linjannut että korjausvelan vähentämisessä otetaan huomioon myös väylän merkitys asiakkaille tämä on valtavan tärkeä asia ja toivon että tässä huomioidaan se että alemman asteen tiestö toimii hiussuonina valtaväylille elikkä näiden maitoautojen puurekkojen raskaitten traktoreitten muun muun raskaan liikenteen turvaaminen on todella tärkeää että nähdään se että vaikka liikennettä määrällisesti on vähemmän niin se on valtavan tärkeää ilman näitten esteetöntä liikennettä ei kaupungeissa kuljeta eikä täällä myöskään sitten ruokaa syödä mutta arvoisa ministeri haluaisin kysyä tuossa edustaja jalonen toi esille että viisisataa heikkokuntoista siltaa on suomessa lisärahaa

arvoisa rouva puhemies korjausvelan hoito on äärimmäisen olisin kiinnittänyt kuitenkin huomiota uudisrakentamiseen meillä päijäthämäläisillä on ollut vuosikymmeniä murheenkryyninä kaupungin keskustan läpi kulkeva pohjavesialueen läpäisevä valtatie jonka yhteydessä rekat joutuvat pysähtymään kaksitoista kertaa liikennevaloissa ihme että onnettomuuksia ei ole tapahtunut tie on suunniteltu lahden eteläinen kehätie on suunnitteluvalmis tällä hetkellä odotamme päätöstä siitä millä aikavälillä sitä lähdetään toteuttamaan sen takaisinmaksukerroin hyötykerroin on kuitenkin yli kaksi

vrn tulos vuonna kaksituhattakolmetoista oli sata miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaneljätoista se oli kolmekymmentä miljoonaa euroa tämän vuoden tulokseksi arvioidaan viisikymmentä viiva kuusikymmentä miljoonaa euroa eli vrllä on mennyt hyvin tämäkin vuosi on tärkeää että te siinä välikysymyskeskustelussa ilmoititte että tätä velvoiteliikennettä lisätään kuitenkin vrn yt neuvottelut ovat päättyneet marraskuussa ja henkilökunta on nyt löysässä hirressä vr ei ole ilmoittanut tulevaisuutta se riippuu aivan siitä koska te ilmoitatte tämän velvoiteliikenteen laajuuden mitkä vuorot ajetaan jatkossakin missä aikataulussa te

arvoisa ministeri en malta olla jatkamatta siitä mihin edellisessä puheenvuorossani jäin elikkä kysyn edelleen tämän parlamentaarisen työryhmän perään ja kun edustaja jalonen liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajakin nosti esille tämän miten varmistetaan myös tulevina vaalikausina se että tämä hyvälle hyvälle alulle laitettu

perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä joka lähtee pohtimaan näitä palveluketjuja tätä joukkoliikennettä kokonaisuutena minun mielestäni edustaja parviainen otti hyvin esille maakuntien lentokenttien tilanteen ja ja niitten merkityksen maakunnalle harvaan asuttu suomi pitkät matkat etäisyydet matkailuelinkeinon kehittäminen vaativat sitä että meillä on toimiva lentoliikenne ja verkosto toimii mutta hinnat ovat todella korkeat vielä kerran kysyn teiltä arvoisa ministeri perustetaanko tällainen parlamentaarinen

arvoisa puhemies palaan vielä kerran tähän y juna asiaan kuten tässä ministeri itsekin äsken totesi y junaa korvaavaa bussiliikennettä ei tule syntymään eikä myös tämä velvoiteliikenne ulotu y junan korvaavaksi liikenteeksi tämä lähijunaliikenne on kuitenkin niin tärkeä läntiselle uudellemaalle että että nyt kysyn vielä kerran kun tässä aikaisemmin sekä edustajat feldt ranta adlercreutz että minä olemme kysyneet nyt tarvitaan kyllä sekä ministeriön näkemystä että ehkä myös apua miten tämä liikenne saadaan hoidettua jatkossa sitten rouva puhemies vielä toisena kysymyksenä mikä on tilanne nyt hanko hyvinkää radan sähköistämisessä se olisi erittäin tärkeä hanke myös vientiä ja ja hangon satamaa ajatellen

arvoisa rouva puhemies minäkin tahtoisin kiittää ministeriä hänen tässä puheenvuorossa esille nostamastaan köyhyysraportista jossa kuitenkin myönnetään se että valitettavasti tällä hetkellä kaikki ihmiset eivät vielä pääse meillä digitaalisten palveluiden ääreen tärkeää pitää mielessä siksi onkin hienoa että hallitus on ottanut digitalisaation yhdeksi kärkihankkeekseen että kaikki ihmiset pääsisivät sen piiriin tähän liittyy myös se vrn päätös sitten näitä myymälöitä sulkea etenkin lapissa se on hyvin vaikeaa koska matkailijat rovaniemellä tai kemijärvellä eivät suinkaan vielä pysty käyttämään täysin niitä vrn palveluita joten olisi hyvä että vr myös kehittäisi niitä haluaisin kysyä vielä tästä lentokenttäverkostosta että tietenkin on tärkeää antaa poliittisesti myös rauha alueelle kehittää sitä ja viedä eteenpäin suunnitelmia mutta miten me saisimme kansainvälisiä yhteyksiä näille pohjoisen matkailukentille suoria yhteyksiä koska

rouva puhemies haluan kiittää valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoa erittäin hyvistä linjauksista aloitan kiitokseni siitä että on erittäin hieno asia että liikennejaostossa nähtiin seinäjoen lentoaseman rengonharjun lentoaseman merkitys ja tällaiselle uudelle maakunnalliselle lentokentälle annettiin mahdollisuus mennä eteenpäin rengonharjulle ollaan rakentamassa nyt tällaista kevytlentokenttää uudenlaista konseptia joka voi näyttää tietä monillekin muille lentokentille joilla on haasteita tulevaisuudessa kiitos siitä hyvästä työstä niin ikään toivon että nyt nämä perusparannusrahat teille menevät vähän tuonne alempiasteiseen tieverkkoonkin se on hyvin biotaloudenkin kannalta arvoisa puhemies arvostan vrää mutta ihmettelen vrn toimintaa kyllä tietyiltä osin on erikoista että kun vaikka ystäväni lähti vaasasta matkalle helsinkiin seitsemänkymmentä euroa maksoi lentolippu yli sata euroa junalippu ei sellaisessa kilpailussa voi pärjätä ihmettelen myös vrn toimintaa siinä että kun tarjotaan lippuja isojen keskusten välillä se on halvempaa kuin nousta pienemmiltä rautatieasemilta kysyisin ministeriltä onko tällainen

arvoisa puhemies on positiivista että perusväylänpitoon on tarkoitus käyttää kehyskauden aikana lähes miljardi euroa aikaisempaa enemmän tieverkon rapautuva kunto on otettu viimein vakavasti ja tehty tätä koskevat järkevät päätökset tästä muun muassa suomalaiset moottoripyöräilijät kiittävät sillä tiestö on ollut paikoittain hyvinkin huonossa kunnossa ja se jos joku on omiaan lisäämään onnettomuuksia tiedustelisin millä tavalla resurssit kohdentuvat juuri sinne perusväylänpitoon ja ihan puhtaasti vaikkapa asfalttiin millä tavalla sitä rahankäyttöä valvotaan sähköinen liikenne on se mistä olemme täällä myös usein puhuneet ja muun muassa pariisin ilmastosopimus on yksi asia mikä tähtää siihen että että saisimme ilmastonmuutosta ennalta ehkäistyä kysyisin millä tavalla muun muassa sähköautojen latauspisteitä suomessa tullaan lisäämään sitten kehä ykkösen rakennushanke minkä edustaja kasvikin otti jo esille onko kohtuullista että näin suuret kustannukset koituvat sitten kuntien

rouva puhemies tässä keskustelussa on käytetty hyviä puheenvuoroja niin maantie rautatie ja vesiliikenteestä kuin lentoliikenteestäkin kaikki ovat todella tärkeitä ja tietysti edustaja kymäläisen esille nostama kaksoisraide luumäki imatra on todella tärkeä ja toivottavasti se saadaan toteutettua itse haluaisin nostaa vielä keskusteluun myöskin aivan liian vähälle jääneen asian nimenomaan toimivat tietoliikenneyhteydet miten tärkeät ne ovat koko suomessa ihmisten asumiselle elämiselle ja yrittämiselle myöskin tuolla kehä kolmosen ulkopuolella pidän erittäin tärkeänä että laajakaistayhteyksien rakentamista koko suomeen jatketaan ja siinä otetaan myös huomioon se valokuidun rakentaminen se valokuitu on se varmin keino kuitenkin tietoliikenneyhteyksissä ja siellä se eri toimijoiden yhteisrakentaminen kun rakentaa sähköverkkoa niin voidaan myöskin valokuitua rakentaa sinne toivon että näitä hankkeita viedään eteenpäin

rouva puhemies täällä keskustelussa on puhuttu myös useamman kerran tänään hallituksen yhdestä kärkihankkeesta elikkä biotalouden kasvavista mahdollisuuksista äärimmäisen kannatettava ajatus ja mikä tärkeintä onnistuessaan tämä kaikki tuo myös uusia työpaikkoja joita kipeästi tähän maahan kaipaamme mutta valiokuntakuulemisissa on kuitenkin tullut esille että nämä hallituksen satsaukset yksityisteihin ovat täysin riittämättömät niihin suunnitelmiin jotka liittyvät biotalouden mahdollisuuksiin hallituksen omissa tavoitteissa puu ei kulje sieltä metsistä tehtaille ilman kunnossa olevia yksityisteitä minä ymmärrän sen että tässä voivat myös edeltävät hallitukset katsoa itse itseään peilistä mutta joka tapauksessa jos biotalous halutaan pitää yhtenä kärkihankkeena niin niin yksityisteiden panostukset ovat aika alimitoitettuja edustaja jokinen nosti omassa puheenvuorossaan esille tämän liikenneturvallisuuden ja haluan osaltani olla tukemassa kaikkea sitä työtä jota me teemme liikenneturvallisuuden eteen niin jaostossa kuin valiokunnassakin myös ensi vuonna näiden asioiden tiimoilla ei ole oppositiota eikä hallitusta erikseen

arvoisa puhemies hyvä ministeri kysyisin mitä toimia aiotaan tehdä nyt raideliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tämä koskettaa myös tieliikennettä elikkä kun puhutaan tasoristeyksien poistamisesta radan rakenteiden saneerauksista sekä turvalaitejärjestelmien muutoksista joilla pystytään nopeuttamaan junayhteyksiä ja ja parantamaan sillä tavalla palvelutasoa ja ja kilpailukykyä sekä tällä tavalla olemaan mukana pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa sekä kuten ministeri edellisessä puheenvuorossaan kertoi halutaan nostaa matkustajamäärää kymmeneen prosenttiin niin pelkästään se kilpailuttaminen ja markkinaehtoisuus eivät tuo sitä tavoitetta sillä jos me saamme matka ajat nopeammaksi esimerkiksi meillä savon radalla tällä hetkellä kuopio helsinki on neljä tuntia elikkä näiden tasoristeyksien

arvoisa rouva puhemies teemahankkeessa nousi esille kevyen liikenteen väylien tulevaisuus ja niiden suunnitelmat kysynkin ministeriltä missä vaiheessa niitä voidaan odottaa kenties tällä hallituskaudella jo millä lailla ne sitten aikanaan priorisoidaan tuleeko tässä myös tämä ely keskuksien näkökulma huomioiduksi toinen asia mistä ei ole vielä tänään paljon puhuttu on joukkoliikenteen kokonaisuudistus ensi vuonna alkaa tämä liikennekaarihanke ja toivon että siinä myös kaikki eri joukkoliikennemuodot niin linja autoliikenne raideliikenne taksiliikenne toki lentoliikennekin huomioidaan ja kaikki eri toimialat pääsisivät yhdessä siihen valmisteluvaiheeseen erityisesti maaseudulla joukkoliikenteen tulevaisuus huolestuttaa mitkä mahdollisuudet muun muassa takseilla on korvata sitten poistuvia bussi tai junavuoroja sillä alueella

pyytäisin että ministeri avaisi vielä tätä ajatusta tästä palvelusopimusasetuksen erityisaseman purkamisesta isoilla kaupunkiseuduilla minkä vuoksi mutta sitten katseet kohdistuvat kyllä tänne lentoliikenteeseen nimittäin tässä raideyhteyksistä käydyssä välikysymyksessä ja tänä syksynä on käynyt ilmi että ministerillä oli valmiutta käyttää omistajaohjausta tässä vrn velvoiteliikenteen lisäämisessä nyt niille lakkautettaville alueille nyt finnairin toimitusjohtaja ilmoitti edellisen tulosjulkistamisen yhteydessä että nyt alkaa pudotuspeli kotimaan lentoliikenteessä arvoisa ministeri maakunnissa kysytään nyt teiltä oletteko valmiita hallituksessa käyttämään omistajaohjausta tarvittaessa myös kotimaan lentoliikenneyhteyksien turvaamiseksi

arvoisa puhemies täällä on puhuttu kimolan kanavasta se on hyvä asia ja on puhuttu raideliikenteestä ja jonkin verran myös lentokentistä itse nostaisin nyt vielä kerran liikenneministerin pohdintaan malmin lentokentän tulevaisuuden on esitetty malli missä voitaisiin

kysyisin ministeri berneriltä kun te olette avarakatseinen ja rohkea tekijä voisitteko vielä kerran käydä neuvottelut vaikkapa helsingin kaupungin kanssa siitä että löydettäisiin malli missä tällainen upea historiallinen ja toimiva kenttä voitaisiin turvata te olette myös ansiokkaasti lähtenyt

arvoisa rouva puhemies työskentely liikennejaostossa oli koko syksyn hyvin haastavan innostavaa ja jopa välillä hauskaa jos uskallan niin sanoa suuri kiitos siitä jaoston puheenjohtajalle asiantuntevalle edustaja jokiselle mutta myös erittäin suuri kiitos ministeri bernerille joka toi meille hyvän budjettiesityksen näihin olosuhteisiin nähden lämpimät kiitokset siitä nämä ovat vilpittömät kehut mutta tietysti perään heitän sitten heti kaksi toivetta eli kaksoisraiteen tampere jyväskylä välille joka palvelee myös sitten äänekosken suuren uuden tehtaan kuljetuksia vuosaaren satamaan josta on sopimus olemassa ja jyväskylästä pohjoiseen eli kirri tikkakoski moottoritien rakentamisen jonka toivon samoilla äänekosken terveisillä

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri kysyisin vielä nyt uudestaan kun en aivan ymmärtänyt mitä tapahtuu tälle joensuu nurmes junaliikenteelle ja joensuu varkaus välille josta jatkuu poikittaisyhteys halki suomen siis näinhän on että maaliskuun loppuun mennessä ja silloin kilpailutus aloitetaan mutta kuitenkin kilpailutuksessa kestää niin pitkään että siihen pitää varata riittävä aika jonkin verran tätä rahaa käytetään siihen että että yhteyksiä sillä säilyy mutta millaisia ne yhteydet ovat ja kulkeeko juna ensimmäinen neljättä joensuu nurmes välillä ja joensuu varkaus välillä joka mahdollistaa poikittaisliikenteen joensuusta aina turkuun saakka

ministeri berner totesitte tässä aiemmin että kaikkialle muualle olette kyennyt löytämään ratkaisun ostoliikenteen lakkauttamisen jälkeen paitsi siuntioon ja inkooseen eli läntisen uudenmaan liikenneratkaisu on edelleen auki voisitteko nyt ystävällisesti ministeri once for kertoa länsiuusmaalaisille miten heidän töihin pääsynsä koulutukseen pääsynsä maaliskuun jälkeen turvataan tämä koskee tuhansia ja tuhansia ihmisiä olisi myös sitä taustaa vasten kohtuullista että vastaisitte tähän kysymykseen koska itseni lisäksi tänään täällä ainakin edustajat blomqvist adlercreutz ja karimäki ovat käyttäneet tästä asiasta puheenvuoron toivoisin että voisitte nyt tämän epävarmuuden hälventää ja kertoa miten erittäin suosittu tärkeä y juna kyetään korvaamaan niin että neljäkymmentä kilometriä tästä eduskuntatalosta olisi jotain julkista liikennettä jota tuhannet ihmiset käyttävät päivittäin

tästä käydystä keskustelusta tämä on hyvä ja nostanut erittäin tärkeitä asioita esille nostan pari kohtaa edustaja kasvi kuten aina puolustaa digitaalisuutta ja nostaa niitä asiantuntevuudellaan esille aivan totta liikenne on nyt paljon muutakin kuin pelkkää tiellä liikkumista

lentoliikennettä ei ole ilman toimivaa lentokenttäverkostoa ja lentokenttäverkosto ei tee sitä itsearvoiseksi elikkä tarvitsee olla myös lentoliikennettä ja tässä kohtaa mielestäni tulee nostaa esille yksi maamme monopoleista ja se pitää katsoa mielestäni jossain vaiheessa kunnolla kiitän vielä erikseen liikennejaostoa ja liikenneministeriä liikenne ja

täällä on hyvin paljon kiitelty hallituksen linjaa ja ministerin toimenpiteitä tämän korjausvelka asian hoitamisessa minä itse palautan mieliin mistä se johtuu että että voidaan kiitellä se johtuu siitä että hallitus kunnioittaa parlamentaarista työtä joka viime kaudella tehtiin ja ja se yksituumaisuus joka parlamentaarisen työryhmän raportista huokui menee nyt käytäntöön tietysti itsekin siinä mukana olleena kiitän vielä että viime keväänä saatiin yksituumainen raportti aikaan ja nyt sen hedelmiä päästään viemään eteenpäin hyvä niin ministeri kertoi tuossa että rahoitusmallit tulevat pian arviointiin ja toivon että keväällä sitten voidaan voidaan kehysriihessä pohtia mitä mitä kohteita pilotoidaan täällä esille tullut lahden eteläinen kehätie on aivan oivallinen kohde pilotoida koska siinä kolmekymmentä prosenttia ovat kunnat sitoutuneet rahoittamaan edustaja kasvi toi esille tuon liikenteen digitalisaation joka on todella tärkeä mutta tietysti pitää muistaa että bitti ei korvaa bitumia molempia molempia tarvitaan ja sen takia tämä yhteistyö ja hyvä henki liikennepolitiikan ympärillä on erittäin tärkeää kiitos siitä ja vielä ministeri berner kolme minuuttia arvoisa rouva puhemies minä kirjasin yhdeksäntoista kysymystä minä yritän vastata niin hyvin kuin saan teille kaikille annettua vastauksia nopeasti laajakaistahanketta on tarkoitus jatkaa

meillä on kärkihankkeena hanke nimeltä digi kaksi jonka tehtävänä on huolehtia siitä että löydämme kasvuympäristön digitaaliselle liiketoiminnalle siinä pohditaan oman datan ja ja massadatan käyttöä avoimien rajapintojen rakentamista sitä kautta iot hankkeiden tukemista automatisaation ja robotisaation edellytysten luomista niihin liittyvien sääntelyjen katsomista mutta myöskin kokeilujen käynnistämistä näiden toimialojen ympäristössä jossa liikenne muodostaa yhden mahdollisen kohteen jossa näitä voidaan tehdä tavoite

siirrytään käsittelemään valtiovarainministeriön hallinnonalaa koskevaa pääluokkaa kaksikymmentäkahdeksan

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaosto on laatinut mietinnön valtiovarainministeriön pääluokan luvun osalta siis kuntien tukeminen on otsikkona valiokunta ei esitä muutoksia eikä lisäyksiä hallituksen esitykseen valiokunta keskittyi kahteen asiakokonaisuuteen tietojärjestelmähankkeisiin ja kuntatalouteen ensinnäkin mietinnössä käsitellään tietojärjestelmien kehittämistä edellytyksenä julkisten palvelujen parantamiselle ja merkittäville säästötavoitteille nämä liittyvät erityisesti sosiaali ja terveyspalveluiden uudistukseen mutta myös muuhun julkishallintoon valiokunta pitää hyvänä itsehallintouudistukseen sisältyvää linjausta jonka mukaan perustetaan yhteiset valtakunnalliset ict palvelut ja ministeriö ohjaa niiden kehittämistä samoin on tärkeää että hallitus on käynnistänyt julkisten palveluiden digitalisointia koskevan kärkihankkeen johon osoitetaan ensi vuonna kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa jota käytetään muun muassa kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämiseen tähän sisältyy palveluväylän sähköisen identiteetin tietoturvan ja palvelunäkymien kehittäminen ja ohjaus palveluväylään sisältyy suuret odotukset ja se etenee valiokunta nostaa tässä yhteydessä esiin sen että sähköisten palvelujen kehittämisessä tulee ottaa huomioon ne väestöryhmät joilla ei ole mahdollisuutta saada pankin asiakassuhteeseen perustuvia verkkopankkitunnuksia arvoisa puhemies toiseksi valiokunta keskittyi valtionosuuteen kunnille peruspalveluiden järjestämiseen kuntatalouden arvioidaan pysyvän tiukkana edelleen lähivuosina vaikka ensi vuonna valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta noin kahdellasadallayhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla valtionosuuksia leikata valtionosuusprosentti nousee hieman kuntien peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan noin yhdeksän miljardia euroa joka on neljäsataakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien valtionapuihin osoitetaan ensi vuonna noin yksitoista miljardia euroa valiokunta toteaa kuntien toimintaympäristön voimakkaan muutoksen väestön ikääntymisen ja talouden yleisen taantuman lisäksi maahanmuutto sekä pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset lisäävät paineita palvelurakenteen kestävyyteen ja toimivuuteen sekä kotouttamiskorvausten jälkeenjääneisyys että työvoimapoliittiset toimet edellyttävät huolellista tarkastelua valiokunnan saaman tiedon mukaan kunnilla on nyt noin kuusisataakymmentä tehtävää ja yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme velvoitetta hallituksen kärkihankkeella vähennetään kärkihankkeella vähennetään kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla näitä lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia ohjaavia velvoitteita uusia tehtäviä tai velvoitteita ja niiden laajennuksia ei anneta ilman valtion täyttä rahoitusta tätä valiokunta pitää erittäin tärkeänä valiokunta kannustaa hallitusta käynnistämään palvelujen tuottavuutta parantavia kuntakokeiluja ja pitää tärkeänä kuntien aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja elinvoimaisuutta parantavia toimenpiteitä talouden ja palvelujen turvaamiseksi

että kunta ja terveysjaostoa hyvästä työstä ja rakentavasta käsittelystä tämän asiakokonaisuuden yhteydessä

ministeri vehviläinen viisi minuuttia olkaa

tässä kuulimme jaoston puheenjohtaja kankaanniemen kertovan että valtiovarainvaliokunnassa kunta ja ja terveysjaosto keskittyi erityisesti tähän kuntatalouteen ja digitalisaatioon ja olen lukenut tämän teidän kannanottonne mietinnön näiltä osin ja yhdyn siihen kyllä ihan täydellisesti minusta siinä on olennaisesti kerrottu ne asiat mihin meidän tulee nyt tässä hallituksenkin puolelta ja koko eduskuntana ottaa kantaa kuntien osalta totean kahdesta asiasta ensinnäkin kun tänä syksynä on kovasti käyty keskustelua näistä erilaisista säästöistä mitä hallituksen puolelta on tullut totean sen että nyt emme ole tehneet valtionosuusleikkauksia sinne kunnille ja se on asia kaiken kaikkiaan olemme näin pystyneet kuitenkin turvaamaan sitä että kunnat pystyvät järjestämään peruspalveluita omissa kunnissaan ja kun muutama viikko sitten tuli esille mitä kunnat tekevät omille veroprosenteilleen niin taisi olla että kymmeneen vuoteen ei ole niin vähäinen määrä nostanut veroprosentteja kuin nytten mutta samalla toki totean heti että kyllä kuntien veroprosentit ovat aika tavalla katossa että ei niitä kyllä ole varaa

miten kunnat voivat ja miten kuntataloudessa kaiken kaikkiaan menee vielä kolmanneksi totean ehkä näihin isoihin reformeihin liittyen tiedätte että meillä on hallituksen puolelta hallitusohjelmassa asetettu viisi reformia jotka kaikki liittyvät kuntiin erittäinkin olennaisesti tai ainakin neljä liittyy olennaisesti ensimmäinen on tietysti tämä sote reformi sitten toinen on aluehallinnon uudistus jossa keskustellaan myös niistä tehtävistä mitä kunta ja kuntayhtymät järjestävät kolmas on tulevaisuuden kunta asia ja neljäs tämä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinta

parlamentaarisestakin valmistelusta niin totean sen että sekä tämän tulevaisuuden kunnan osalta että aluehallinnon uudistamisen osalta olemme asettamassa aivan tällä viikolla ensi viikolla tiedän että vielä ryhmissä tällä viikolla käsitellään jossakin kohtaa näitä esityksiä omia

osalta palveluväylään sähköiseen identiteettiin tietoturvaan ja palvelunäkymien kehittämiseen ja ohjaukseen muistelen että viimeksi viikko sitten täällä kyselytunnillakin käytiin keskustelua osittain tästä sähköisestä tunnistamisesta ja siitä kun osalta puuttuuvat nämä pankkitunnukset niin miten tämä digitalisaatio voi kaiken kaikkiaan edetä haluan korostaa hallituksen linjausta ensinnäkin siitä että digitalisaatio pitää arkipäiväistää meidän ei pidä katsoa digitalisaatiota ensisijaisesti järjestelmän näkökulmasta vaan meidän pitää katsoa sitä kansalaisnäkökulmasta eli tehdä mahdollisimman helposti käytettäviä järjestelmiä joilla ihmiset voivat toteuttaa niitä sähköisiä palveluita myös täällä julkisten palveluitten puolella ja riittävän riittävän helppokäyttöisesti haluan tuoda tässä esille että suomen ratkaisu kun ollaan tehty tämä sähköinen tunnistaminen markkinaehtoisesti toisella tavalla kuin mitä virossa on tehty on itse asiassa modernimpi ratkaisu kuin mitä tuolla maamme eteläpuolella kaiken kaikkiaan on tehty mutta samoin kuten tässä jo edellä tuli esille pitää huolehtia siitä että

me haemme ne tukikeinot jotta se voidaan tehdä niille henkilöille joille tämä ei ole mahdollista syystä tai toisesta totean sen että meillä on peräti peräti neljäsataatuhatta henkilöä joilla ei ole tällä hetkellä kaikki eivät ole halunneetkaan eivätkä ole kykeneviä ottamaan mutta meidän on nyt pystyttävä nopeasti huolehtimaan siitä että ihmiset pääsevät tekemään tätä sähköistä tunnistautumista ja sitten erittäin nopeasti myös huolehtimaan tästä valtuutuksesta jotta toinen ihminen voi tehdä niiden puolesta jotka eivät itse kykene
nyt on mahdollista käydä tästä aiheesta debattia pyydän edustajia ilmoittautumaan

puhemies kiitos ministerille ja jaostojen puheenjohtajille esittelystä kyllä uudistusten aika vaikuttaa todellakin olevan tulossa ja onnea ja menestystä ministerille näihin hankkeisiin mutta sitten tähän täällä jo aiemmin sisäministeriön hallinnonalalla keskusteltiin siitä mitä tuolla euroopan ulkorajoilla tapahtuu ja mikä realisoituu tänä päivänä sitten suomen kunnissa eli siellä on kyseessä hallitsematon maahantulo mutta suomessa tämä tilanne on on otettu paremmin haltuun tietenkin kaikista vähitenhän tämä kuntien syy on mutta kunnat kantavat käytännössä suurimman vastuun sitten turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta muun muassa perusopetuksen järjestämisestä miten te ministeri katsotte että tämä budjetti tällä hetkellä tähän riittää paljonko on arvioitu esimerkiksi tämmöisten ihan välttämättömien terveystarkastusten ja joka on jo siis ihan kantaväestönkin kannalta pakollista kustannuksiksi eli minkälaisia kustannuspaineita tästä sinne terveyssektorille mahdollisesti

arvoisa rouva puhemies suomalaiset kunnat ovat nyt historiansa suurimman uudistuksen edessä jo viidettä vuotta hallituksen esitykset niin sanotusta sote uudistuksesta ja kuntauudistuksesta muuttavat toteutuessaan suomalaisen kuntademokratian joka on meillä käytännössä ollut voimassa toisilta valtiopäiviltä vuodesta tuhatkahdeksansataakuusikymmentäkolme täältä helsingistä siinä tapauksessa siirrytään kuntien itsehallinnosta maakuntahallintoon niin sanotuille itsehallintoalueille kuntien tehtävistä yli kuusikymmentä prosenttia siirtyy tänä päivänä tunnetusta kuntien itsehallinnosta suuremmille alueille kysyn ministeriltä onko tämän tyyppisen kehityksen päässä tilanne että suomessa on tulevaisuudessa kahdeksantoista kuntaa ja nämä mallit joita tällä hetkellä toteutetaan ovatkin vain historiallinen välivaihe siirtyessämme yhä suurempiin kuntakokoihin en tiedä oliko tämä nykyisen hallituksen tavoite mutta tältä kuva voi toteutuessaan näyttää
arvoisa puhemies tämä että hallitus huolehtii nyt kuntataloudesta on kyllä erittäin arvokas asia tässä tilanteessa nyt etuuksia joudutaan leikkaamaan valtiontalouden kuntoon panemiseksi mutta nyt kuntien valtionosuuksia ei todellakaan pitkästä aikaa leikata tämä merkitsee sitä että kuntien veropaine ei kasva niin kuin ministeri totesikin paineet ovat historiallisen alhaiset viime vuosiin verrattuna toisaalta kunnat pystyvät paremmin vastaamaan niistä velvoitteista mitä niillä vielä on eli palveluista joiden kohteena ovat kaikkein eli lapset oppilaat sairaat vanhukset ja työttömät nyt kun todellakin muutoin tilanne yhteiskunnassa on vaikea niin näiden palvelujen piirissä olevien kannalta tämä hallituksen linja ansaitsee erityisen suuren kiitoksen ja tunnustuksen

arvoisa puhemies meillä suomessahan on historiallisesti ollut monella pienellä kunnalla omat tietojärjestelmänsä eri palveluntuottajilla ja tarjoajilla omat järjestelmänsä jotka eivät puhu keskenään minusta on erittäin tärkeätä ja arvokasta kansallinen palveluväylähanke etenee olemme vielä takamatkalla viron kymmenenteen roadiin nähden mutta on hyvä että kansallisen palveluväylän ensimmäiset sovellukset käynnistyivät jo marraskuussa ja käynnistysnappulaa on painettu tämähän on edellisen hallituksen

arvoisa puhemies nyt kun nämä sote alueet ja itsehallintoalueet tulevat niin rahoituksessa tapahtuu muutoksia sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuudet kohdennetaan hieman eri tavalla ilmeisesti ja jollakin aikajänteellä saattaa myös verotusjärjestelmään tulla muutoksia mitenkä ministeri arvioitte kuinka suuria vaikeuksia kunnille tulee sitten sopeuttaa oma tuloveroprosenttinsa sellaiseksi että koko maassa kokonaisveroaste ei tule nousemaan

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt sitä mikä on näiden itsehallintoalueiden perustuslaillinen asema tulevaisuudessa tätä keskustelua käydään muun muassa etelä karjalassa kun mietitään sitä mikä on kunnan rooli suhteessa itsehallintoalueeseen ja siellä tulevaisuudessa minkäänlaista kytkentää tai omistajaohjausta tai tai muuta vastaavaa ja ja mikä on sitten itsehallintoalueen ja valtion välinen suhde miten tämä itsehallintoalue nyt tavallaan asettautuu näitten eri tasojen ja eri palvelukokonaisuuksien ja päätöksien

on hyvin samanlaisia puheenvuoroja käytetty ja sellaisen minäkin aion käyttää eli minä kiitän hallitusta ja ministeriä siitä että kuntien tuska on otettu siinä mielessä huomioon tässä vaikeassa tilanteessa että näitä valtionosuuksia ei tosiaan vähennetä olen itse ollut useamman vuoden kuntapäättäjänä ja ollaan näitten asioiden kanssa tuskasteltu ja aina mietitty että kuinkahan paljon ne taas taas leikkaantuvat eli todella todella kiitollisia ollaan siitä asiasta olen vehviläisen kanssa täysin samaa mieltä että nämä

tuleva sote uudistus tulee olemaan lähitulevaisuuden suurin haaste ja jotta säästötavoitteisiin päästäisiin julkiset palvelut toimisivat ja kansalaiset sekä niin julkiset kuin yksityisetkin toimijat voisivat luottaa tiedonkulkuun ja sen virheettömyyteen on tietojärjestelmien kehittäminen välttämätöntä

on otettava huomioon jotka eivät käytä digitaalisia palveluita mutta ennen kaikkea tämä on myös erittäin kallis hanke olisinkin kysynyt arvoisa ministeri miten tätä hanketta on aikataulutettu ja millaista seurantaa tämän projektin etenemisestä meidän on mahdollista saada

rouva puhemies ict hankkeista olisin minäkin kysynyt sote ratkaisu tuo mukanaan muun muassa yhteiset valtakunnalliset ict palvelut julkisia ict hankkeita on on kuitenkin arvosteltu aika rankasti viime vuosina on sanottu että ei ole ollut riittävää kustannussuunnitelmaa ei asianmukaista johtamisjärjestelmää päätöksentekomenettely on ollut puutteellista ei ole ollut taloussuunnittelua kokonaisarkkitehtuurissa ei ole ollut

ja ja viranomaisyhteistyön kehittäminen ei ole ollut tarpeeksi tehokasta mitenkä nyt sitten tulevaisuudessa näette että nämä kustannukset pysyvät kohtuullisuuden rajoissa

rouva puhemies kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentyminen on on hyvä tavoite ja sitä on tehty noin yhdeksänkymmentä luvulta asti joka hallituskaudella se on otettu tavoitteeksi ja sitten siihen on aina tullut jotain haastetta nyt huoleni on siinä mistä tänään äänestettiin aamupäivällä kun on otettu jo etukäteisesti huomioon kun varhaiskasvatuksesta on ajateltu

useampi tuhat ihmistä niin tämä on jo kuitattu pois kuntien valtionosuuksista koska se on kirjattu sinne sisälle ei kai tämä näin tapahdu että kun tehtäviä vähenee niin rahat vähenevät ensin ennen kuin tehtävät vasta oikeasti vähenevät kaksi isoa huolta on kuntapuolella toinen on pitkäaikaistyöttömät joista mietin mikä on se tulevaisuuden rahoitusmalli ja ja ohjaus kunnille ja toinen on kotoutus ja siinä tietenkin kielikoulutus tämän terveydenhuollon järjestämisen ja koulutuksen järjestämisen lisäksi mitenkä aikuisten kielikoulutus voidaan järjestää kotoutumisen osalta

arvoisa rouva puhemies valiokuntakin on mietinnössään todennut että maahanmuuttajien määrän voimakas kasvu lisää kuntien kustannuksia merkittävästi ja että myös kotouttamiskorvaukset ovat jääneet selvästi jälkeen yleisestä hintakehityksestä kun vielä tiedetään että maahanmuuttajien työttömyysaste on kantaväestöä huomattavasti suurempi niin tiedämme että tulevaisuudessa kuntien pitkäaikaistyöttömien sakkomaksujen ja sosiaaliturvan piirissä on huomattava määrä maahanmuuttajia kysynkin ministeriltä kuinka valtiovarainministeriön hallinnonala hallinnonala varautuu tulevaisuudessa kuntien tulevan maahanmuuton rajusta aiheutuviin kustannuksiin esimerkkinä lahden kaupungissa tuhat uutta pitkäaikaistyötöntä maksaa noin kymmenen miljoonaa euroa vuodessa kaupungin taloudelle tämä on noin nolla pilkku seitsemän prosentin veronkorotusta vastaava summa

arvoisa puhemies minusta tämän hallituksen aloituksessa turhan pienelle huomiolle on jäänyt sen ymmärrys julkisen talouden kokonaiskuvasta ei siirretä valtiolta ongelmia kuntakentälle vaan julkinen talous on kokonaisuus ja ja on ymmärrettävää että kunnat tervehtivät nyt tätä muutosta ilolla toisin kuin viime hallituskaudella ja myöskin tämä tavoite tehtävien vähentämisestä on on kunnille toivottu

kokeilut suhteessa kuntakenttään tällä hetkellä ovat rahoitetaanko niitä jotenkin miten niitä tuetaan ja ja mitä pidätte merkittävimpinä kokeiluina suhteessa tulevaan vuoteen minusta se on ansiokasta toimintaa me emme voi vielä tietää mikä kaikki onnistuu ja mikä on hyvästä ja siksi näin näin tulee toimia ajattelen niin että että nimenomaan kunnat ovat tässä avainasemassa ja suorastaan syyhyävät päästä tekemään tätä työtä kun vain nyt valtiovalta antaa mahdollisuuden

arvoisa puhemies kiitän ministeriä ansiokkaasta esittelystä kuntatalouden tila on todella ollut viime vuosina hyvin kireä ja siihen ovat osaltaan kuntien omien toimien lisäksi vaikuttaneet myös edellisten hallitusten toteuttamat valtionosuusleikkaukset sekä kuntien lisääntyneet tehtävät viime hallituksen aikana pyrittäessä valtiontalouden tasapainottamiseen valui osa kaivatuista säästöistä valitettavasti kuntien harteille eikä myöskään kuntien tehtäviä pystytty karsimaan päinvastaisista tavoitteista huolimatta nykyinen hallitus on onneksi ottanut yhdeksi tehtäväkseen kuntatalouden vahvistamisen ja myös asettanut kuntataloutta koskevan tasapainon tavoitteet osa toimenpiteitä ovat normien purkutalkoot joissa satsataan kuntien velvoitteiden karsimiseen pyytäisinkin arvon vielä tarkentamaan missä aikataulussa nämä normitalkoot tällä hetkellä etenevät sekä toisena asiana kysyisin sitä millaisin toimin hallitus aikoo auttaa ja mahdollistaa kuntien elinkeinopolitiikan vahvistamista

sitten ministeri olkaa hyvä enintään viisi minuuttia

aloitan niistä joissa oli useampia kysymyksiä eli ensinnäkin tähän maahanmuuttoon liittyen me olemme aivan uudessa tilanteessa tämä haaste on paljon suurempi meillä tähän asti kotouttamisen osalta on ollut mitä tulee näitten kustannusarviointien sekä näitten sosiaali ja terveyspalveluitten osalta ja koulutuspalveluitten osalta niin minä en pysty suoraan vastaamaan ne arviot ovat erityisesti stmssä ja opetus ja kulttuuriministeriössä mutta sitten minä haluan todeta sen että kun me julkistimme tässä viikko sitten nämä hallituksen linjaukset näiden turvapaikanhakijoiden osalta niin onhan ihan selvä että samalla tavalla meidän pitää täsmentää meidän kantojamme tähän kotouttamisasiaan tämä haaste on niin paljon suurempi ja meille tulee aivan tässä tulevina kuukausina tuhansia ja ja tuhansia ihmisiä joitten osalta pitää kotouttaminen ratkaista esimerkiksi vaikka aikuisten kielikoulutus on sellainen asia johon meillä ei ole ollut tähän asti toimivaa mallia meidän täytyy ottaa sitten uudet konstit kaiken kaikkiaan käyttöön sitten täällä tuli tästä itsehallintoalueitten roolista suhteessa kuntiin edustaja kiljunen kysyi se on aivan olennaisimpia olennaisimpia kysymyksiä koska meillä on kaksi itsehallintoaluetta on se kunta ja sitten on se uusi maakunnan tasoinen itsehallintoalue ja meidän pitää nyt tässä valmistelun tulevina kuukausina pohtia se mikä niitten välinen suhde on ne eivät ole tietenkään toisiaan poissulkevia niitten pitää olla toisiaan täydentäviä ja edustaja kun tulee sieltä eksoten maailmasta jossa on jo tehty maakunnan tasolla tätä yhteistyötä niin hän tietää sen että se on äärimmäisen tärkeätä vaikka terveyspuolella että jos kunnalla on hyvinvoinnin ja säilyy se yhteys myös sinne sosiaalipuolelle ja näitä meidän pitää yhdessä pystyä ratkomaan valtion osalta totean sen että tässä on myös niin että valtiolla tulee olemaan tiukkaa ohjausta liittyen muun muassa tänne ict ja digitalisaatiopuoleen ja minusta niin pitääkin olla koska täälläkin taisi olla edustaja karimäki joka kertoi siitä minkälaisia ongelmia meillä on ollut täällä ict ja digitalisaatiopuolella me tarvitsemme tässä kohtaa sitä vahvaa valtion ohjausta no valtiolta tulee todennäköisesti pääsääntöisesti myös näitten itsehallintoalueitten rahoitus

vähän täsmentäisin niiltä osin kun täällä tuli tämä kansallinen palveluarkkitehtuuri tuli esille että se on jo edellisen hallituksen aikana laitettu liikkeelle näin on ja sillä on se kokonaisuus aina sinne vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista asti sata miljoonaa euroa ja ensi vuonna on budjetissa se kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa se on oikein ja se kulkee aivan aikataulussaan kun on sanottu että me olemme viroa jäljessä siinä me olemme ottaneet virolta ja se ei tule olemaan se vitonen vaan kutonen niin että itse asiassa mennään ilmeisesti tässä kohtaa jopa edelle viron toteuttamismallia no tämän kansallisen palveluarkkitehtuurin lisäksi meillä on sitten kärkihankkeena varattu sata miljoonaa euroa näihin digitalisaation julkisen puolen edistämishankkeisiin joista ensi vuonna ensimmäisenä lähtee liikkeelle tämä kansallinen

tulemme sen osalta sitten varmaan tammikuun loppupuolella kunhan nyt tässä muutama viikko vähän on hiottu ja käyty joululomilla

ulos kaiken kaikkiaan sitten mihinkähän minä vielä kerkiäisin vastata no vielä tästä kritiikistä liittyen tähän digitalisaatioon minä sanon että näin on ollut mutta se kapa eli kansallinen palveluarkkitehtuuri ja uudet linjaukset nyt tulevat kyllä tätä pienentämään ja otan esille tämän soten jossa on valtavan iso iso merkitys sillä että me pystymme yhteensovittamaan näitä järjestelmiä ja myös siten että yksityiset toimijat tulevat siihen samaan järjestelmään mukaan me emme voi tehdä semmoisia järjestelmiä enää yhtään jotka eivät keskenään keskustele

sitten vielä jonkin verran otetaan näitä vastauspuheenvuoroja jos saan pyytää että painatte sitä viides painiketta niin otetaan kaikkien puheenvuorot

arvoisa rouva puhemies tässä edellisessä vastauspuheenvuorojen kierroksessa tuli esille juuri tämä itsehallintoalueiden tuleva rooli verrattuna sitten sen peruskunnan kyllä epäilykset tai pelot siitä tuleeko nyt suomeen vain kahdeksantoista kuntaa ovat aivan turhanlaisia kyllähän suomi ottaa tässä nyt ison askeleen ennen kaikkea tämmöiseen eurooppalaiseen ja kansainväliseen kuntarakenteeseen jossa on on maakunnallisempia tai alueellisempia aloja jotka hoitavat tietyt tehtävät ja sitten perustasolla hoidetaan tietyt tehtävät suomi astuu kyllä tässä tämmöiseen kansainväliseen aikaan kuntarakenteen osalta minun mielestäni mutta sitten olisin halunnut kysyä tähän liittyen tämä tietenkin ehkä liippaa myös stmn hallinnonalaa kun kysymyksessä on isot kiinteistömassat sairaanhoitopiirillä ja kunnissa niin niin miten tämä kiinteistömassojen kysymys meinataan ratkaista tuleeko meillä kansallisesti jonkinlainen roskapankki joka kerää sitten ne omaan taseeseensa vai miten se aiotaan hoitaa itsehallintoalueen ja kuntien suhteen

tullin tehtävät ovat hyvin moninaiset tulli ja sen henkilökunta ovat itse asiassa paljon vartijoina tullin tehtävät ovat lisääntyneet myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä tulli osallistuu myös harmaan talouden hillitsemiseen valvomalla muun muassa ylisuurten alkoholijuomaerien maahantuontia tullivalvontaa olisi tarvetta tehostaa myös netin kautta tapahtuvien erilaisten asioiden tilaamisen osalta arvoisa puhemies tullin toimintamenomomentille ehdotetaan ensi vuonna lähes seitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna se on hyvä asia sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon osoitetaan viidenkymmenen miljoonan euron lisäystä joista neljä miljoonaa euroa tullin se on hyvä asia mutta arvoisa ministeri näettekö että tullin toiminta pystytään ylläpitämään sillä korkealla tasolla jota siltä tällä hetkellä odotetaan

arvoisa rouva puhemies en nyt siirry vielä sinne itsehallintoalueajatukseeni ja niihin niihin kilpailutuksiin ja kaikkiin muihin palveluntuottamisen uusiin muotoihin mihin ollaan raha seuraa potilasta mallilla pahimmillaan menossa mutta jo nyt ollaan tekemässä päätöksiä että että kuntien kilpailukyky palveluntuottajien kanssa heikkenee kun yksityiseltä palveluntuottajalta sairausvakuutusmaksua ollaan alentamassa yksi mutta tätä samaa ei olla tekemässä kuntapuolelle ja kun me tiedämme että kuntapuolella tällä hetkellä jo eläkemaksut ovat korkeammat kuin yksityisillä palveluidentuottajilla niin eikö tämä vääristä kilpailua kun me olemme menossa maailmaan jossa on oletettavaa tai ainakin nyt näyttää siltä että yhä enemmän ja enemmän tulee kilpailemaan kunta julkinen palvelu näitten yksityisten palvelutuottajien kanssa ja oliko teillä pohdinnassa tämä yhteisöveron jatkettu korotettu

arvoisa rouva puhemies itse jäin pohtimaan tätä itsehallintoaluetta ja sen mahdollista verotusta kun perustuslaista kyllä löydän tämän itsehallintoalueen mutta minä en löydä sieltä kuin lauseen että kunnalla on verotusoikeus

itsehallintoalueen oma verotus mahdollisesti kirjauksen

arvoisa puhemies täällä on ansiokkaasti sivuttu varmaan vähän huolestuneinkin mielin tätä maahanmuuton aiheuttamaa painetta kuntakentälle toinen tärkeä teema joka on noussut esiin liittyy liittyy työllistymiseen ja kunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa oman kuntansa asukkaiden pitkäaikaistyöttömyyteen ja ja sen hoitoon nämä asiat muuten eivät ole välttämättä kovinkaan kaukana toisistaan koska maahanmuuton keskeisin tavoite sen onnistumisessa kotouttamiseen asti on ilman muuta työllisyydessä ja sitä kautta löytyvässä elämän merkityksellisyydessä ja myöskin paikassa yhteiskunnassa ja omassa kotikunnassaan hallitus on toiminut linjakkaasti siinä että kunnat ovat saaneet itse valita haluavatko ne kuntansa alueelle vastaanottokeskuksen ja ja paikkoja on onneksi löytynyt tämän suuren ihmismäärän keskellä nyt kuitenkin siirrytään vähitellen ensi vuoden aikana tämän tulevan budjetin aikana siihen vaiheeseen jossa kuntakenttä ottaa vastuun kotouttamisvaiheesta miten ministeri te ohjeistatte kuntia tämän kotouttamisen toteuttamiseen ja saatatte nämä ihmiset kuntaan esimerkiksi samoilla kieli tai kulttuuritaustoilla samantyyppisille alueille että tämä paine ei ole vain suurkaupungeissa

moni käy nyt kysymässä miten tässä edetään että me käymme tässä nyt muutaman debattipuheenvuoron vielä eli ne jotka oli pyydetty sen jälkeen ministeri vastaa sen jälkeen siirrymme valtiovarainministeriön hallinnonalan puhelistaan sen jälkeen siirrymme sitten oikeusministeriön jäljelle jääneeseen listaan ja siitä mennään sitten numerojärjestyksessä mutta nyt vielä täällä on kuusi puheenvuoroa sen jälkeen ministeri

arvoisa rouva puhemies käytin edellisessä debatissa puheenvuoron kehuakseni ja kiittääkseni sitä että kansallinen palveluväylähanke etenee se on erittäin tärkeää sillä nyt meillä on ohjelmistoja jotka eivät puhu keskenään ja siitä syntyy tehottomuutta totesin että valtionhallinto käyttää nyt ohjelmistojen käyttömaksuihin kaksi miljardia euroa elikkä nyt kehittämisellä on on saatavissa hyviä säästöjä ja ja hyviä tavoitteita niin että voidaan palveluja tehostaa pidän näitä hankkeita tärkeinä ja kannatettavina nostin esille tämän pienyrittäjän byrokratiaa keventävän reaaliaikaisen tulorekisterin kysyisin ministeriltä voiko tällaista reaaliaikaista tulorekisteriä edistää sitä ovat yrittäjät myös monesti esittäneet että se vähentäisi heidän paperityötään ja byrokratiaa sitten kysyisin myös liittyen näihin ohjelmistojen käyttömaksuihin ollaanko valtionhallinnossa edistämässä vapaita ja avoimia ohjelmistoja
luettelen tässä nyt ne henkilöt jotka ovat pyytäneet vielä vastauspuheenvuoron he ovat mika kari mattila aalto turunen ja juvonen mennään tässä järjestyksessä sen jälkeen ministeri

arvoisa rouva puhemies budjettikirjan mukaan valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta noin kahdensadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron verran tämä on positiivista mutta haluan muistuttaa myös siitä että vaikka täällä hyvin mielellään lähdetään varsinkin hallituksen puolelta ikään kuin kehumaan esityksiä ja opposition puolelta esittämään kritiikkiä niin totuus on myös se että kuntatalous on edelleenkin alijäämäinen ja tulee sitä olemaan yhden miljardin euron tehtävien ja velvoitteiden karsinta on suuri haaste niin kuin ministeri aikaisemmin sanoi jos ei tässä jumpassa onnistuta myös nämä haasteet kaatuvat seuraavan talousarvion valmistelun yhteydessä syliin yhteisöveron korotetusta jako osuudesta kysyi jo edustaja paatero toistan saman kysymyksen olisiko tästä työkaluksi jatkossa paikkaamaan tätä aivan lyhyesti huomasin mediasta tarttui silmiini että vuonna yorkissa asui kahdeksankymmentä prosenttia ihmisiä jotka olivat tulleet muista maista kuin yhdysvalloista myös kotouttaminen on mahdollisuus ainakin tässä kansantaloudessa se toimi

arvoisa puhemies sote uudistukseen tai itsehallintouudistukseen liittyvään kysymykseen en aivan täysin ymmärtänyt sitä että onko täällä kahdeksantoista kuntaa tulossa johan nyt toki tälläkin hetkellä voidaan arvioida onko kuntayhtymiin karannut kuntien päätösvaltaa ja budjettejakin näen hieman toisin tämän uudistuksen tavoitteen mutta edustaja kari otti esille juurikin sen kysymyksen mikä on tilanne tänään elikkä kuntien ministeri te tuossa totesitte että veroprosentit ovat tapissa ja ja kuitenkin meillä on kuntalaki joka edellyttää aika tiukasti alijäämän kattamisen ja tämmöisen kriisikuntamenettelyn onko teillä arviota nyt kuntien lukumäärästä jotka ovat joutumassa tänä päivänä tai lähiaikoina

ministeri otti omassa puheessaan ja muutama edustajakin täällä on ottanut omassa puheessaan esille ja itsehallintoalueiden työnjakokysymykset työllisyyden osalta ainakin itse ajattelen niin kun olen seurannut tätä työllisyyden kuntakokeilua joka nyt päättyi päättyi ja toivottavasti tältä sektorilta nämä kokeilut vielä jatkuvatkin että tämän tuloksena ehkä se paras paras toimija tällä sektorilla on nimenomaan kunnat se työttömyyden tilan läheltä katsominen on työllisyyden hoidossa erittäin tärkeää pienemmät kunnat jotka eivät siitä selviydy tekevät varmastikin yhteistyötä niin että työssäkäyntialueen kautta

kokoisina kokonaisuuksina se sitten varmastikin parhaimpaan lopputulokseen tästä päättyy minkälaisia keskusteluja tästä on käyty hallituksen sisällä voiko voiko tältä osin kunnille jättää tämän

sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon osoitetaan yhteensä viisikymmentä miljoonaa euroa ja tästä neljä miljoonaa osoitetaan tullin toimintamenoihin määrärahalla on on tarkoitus jatkaa ylisuurten alkoholijuomaerien maahantuonnin valvontaa tullin tehtävänä on arvioida alkoholin maahantuonnin yhteydessä onko kyse verovapaasta matkustajatuonnista vai kaupallisesta tuonnista ja arvio tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella jossa alkoholituotteiden vain yksi peruste selvityksen perusteella toimenpiteet alkoholin kaupallisen maahantuonnin hillitsemiseksi tuottavat myös tulosta ja pidän äärettömän tärkeänä että alkoholimyynnistä tulleet verotulot tulisivat myös suomeen tullin toimintamenoihin osoitettujen määrärahojen lisäystä perustelee myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja on tärkeää tässä yhteydessä myös se että nämä kulut korvataan edelleen jatkossakin kysyisin teiltä ministeri tuo neljä miljoonaa tuntuu pienelle rahalle kun me puhumme täällä monista miljoonista ja miljardeista onko se riittävä raha ja minkälainen tilanne siellä tullissa tällä hetkellä on kuinka he varautuvat tähän

edustaja jokinen sen jälkeen ministeri vastaa viisi minuuttia

ja sitten ministeri enintään viisi minuuttia sen jälkeen siirrymme puhujalistaan
arvoisa puhemies vastaan vielä edelliseltä kierrokselta edustaja saarikolle näistä kokeiluista tulivat jossain muuallakin esille nämä työllistämiskokeilut joista on on ollut hyviä hyviä kokemuksia ja tiedän ministeri lindströmin valmistelevan nyt erityisesti vaikeasti työllistettävien osalta tätä laajaa kokeilua ja sitä pidän kyllä suoraan sanoen ihan tärkeimpänä että kaikki toimet joita pystytään tekemään sen eteen että ihminen pääsee töihin menevät kyllä kaikkien muiden asioitten yläpuolelle ja toistan myös sen mitä tässä viime viikolla sanoin minusta on tärkeätä että meille tulee ehdotuksia olivatpa ne oppositiosta tai ihan mistä tahansa jos ne ovat fiksuja ehdotuksia työllistymisen edistämiseksi niin minusta hallituksella on velvollisuus jokainen ehdotus ottaa vakavasti ja ja tutkia voitaisiinko niin edetä ja tulemme tulevan talven aikana tähän kokeilutoimintaan liittyen keräämään juuri työn edistäviä kokeiluja ja menemään niissä niissä eteenpäin sitten tähän uuteen listaan vielä kotouttamisesta että miten sitä ohjeistetaan niin kuin viittasin jo me tarvitsemme aivan erillisen kotouttamisohjelman myös hallituksenkin puolelta nyt kun nämä viime kuukaudet ovat olleet vaikeita kädestä suuhun menetelmällä toteutettavia näiden turvapaikanhakijoiden osalta niin meidän pitää nyt arvioida kotouttamisen osalta ovat ne parhaat keinot minusta se on ollut hyvä lähtökohta että me emme niin sanotusti sijoita meiltä oleskeluluvan sijoittuvat minusta on vaikea ajatella sitä että me määräisimme ihmisiä menemään tiettyihin kuntiin ymmärrän inhimillisestä lähtökohdasta sen että jos ollaan samaa kansallisuutta hakeudutaan samaan paikkaan luulen että jos mekin olisimme jossakin muuallapäin maailmaa niin mekin toimisimme mutta silti ajattelen että pitää hakea ehkä jonkinlaisia

tämä on tarkassa selvityksessä juuri nyt että miten tämä mahdollinen verotusoikeus toteutettaisiin toteutettaisiin henkilökohtainen mielipiteeni kyllä on että olisi hyvä että olisi osittain verotusoikeutta mukana pitäisin sitä hyvänä ettei tule pelkästään

lakisääteisiä eli esimerkiksi elinkeinopolitiikan edistäminen että meillä on monia asioita katsottavana mitä me niille maakunnille itsehallintoalueille kaiken kaikkiaan annamme yhteisöveron jatkosta kysyttiin emme ole käyneet erillistä keskustelua ja ja tehneet linjausta sen osalta edustaja mattila kysyi arviota tästä kriisikuntamenettelystä minä luulen jos katson mikä on tilanne nytten ja kun seurataan tarkasti tarkasti näitä että tulee olemaan sillä tavalla että muutamia on mutta toisaalta sitten en pidä näköpiirissä sitä että nyt tapahtuisi joku romahdus ja sitten tietysti tämä sote ratkaisu kaiken kaikkiaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista saattaa monen kunnan osalta olla niin kuin helpottavakin näkökulma mutta toivon että silti jokaisessa kunnassa arvioidaan sitä omaa taloudenpitoa tosi tarkasti ja realistiselta pohjalta itse ajattelen että kaikista

kymmenkunta vähän samanlaisessa tilanteessa olevaa kuntaa ja tietenkään niihin yksittäisesti minulla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa nyt on tämä lausuntokierros menossa ja siinä on yhdeksäs päivä helmikuuta deadline aika ja sen jälkeenhän tietysti ruvetaan katsomaan sitä miten ne maakunnat muodostuvat ja aikaisintaan varmastikin

tai olisiko aamuyöllä vielä käydään tämä välikysymyskeskustelu mutta silloin meillä kaikilla on vielä varmasti paukkuja siihenkin

arvoisa rouva puhemies kuten tässä vastauspuheenvuorojenkin aikana tuli esille niin tokihan täytyy aloittaa myös tämä puheenvuoro kiittämällä hallitusta siitä että nyt ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kuntataloutta vahvistetaan se että ensi vuonnakin kunnille tulee melkein kolmesataa miljoonaa euroa lisää ei ole kyllä mikään pieni panostus ja ajatellen koko kehyskautta kuntatalous vahvistuu miljardilla eli kyllä tässä on tämmöinen selkeä linjavalinta ollut ja olen kyllä siitä hallitukselle kiitollinen että enää ei tieten tahtoen haluta kuntatalouden ahdinkoa syventää toki täytyy muistaa se että kuntatalous ja kuntayhtymien talous säilyy erittäin tiukkana toki tämä on vain pieni murunen mitä sinne pystytään saamaan kun valtionosuusprosentteihin tehdään nolla pilkku nolla kolme prosentin tarkistus mutta on sekin tyhjää parempi surullista tietenkin on että valtionosuuksien indeksejä jäädytetään mutta mitään uutta vaikeana taloudellisena aikana mutta se että valtionosuuksia ei suoraan leikata on erittäin tärkeä muutos sitten tietenkin on myös se että kuntien ja valtion välillä tehdään kustannusjakoa nyt vuosittain ja tarkistukset aloitetaan ensi vuodesta toki ne tehdään vuoden kaksituhattakolmetoista lukujen perusteella niin että vie varmasti aikaa ennen kuin ne tulevat sitten tähän päivään mutta tämä on tietenkin erittäin tärkeää sen kannalta kuten täällä on jo salikeskusteluissa esille tullut että kyllähän turvapaikanhakijoista johtuva taloudellinen tilanne nähdään kokonaisuudessaan vasta vuosien päästä sitten kun kotouttamisprosessi on saatu alkuun ja nähdään miten miten kaikkialle se vaikuttaa työttömyyden osalta hyvin paljon kuntakentällä kuulee tietenkin marmatusta kela maksuista ja siitä miten ne ovat räjähdysmäisesti nousseet kunnilla olihan hallintovaliokuntakin arvioinut että kuntien osuus työttömyyden hoidosta tämän vuoden osalta kohoaa jopa neljäänsataanneljäänkymmeneen miljoonaan euroon on varmasti perusteltua että jonkinlaisia sanktiotoimia kunnille on pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta mutta miten sitä kuntien rahoitusta saataisiin jotenkin myös aluetaloutta vahvistaen käyttöön kannattaisi varmastikin miettiä ei tietenkään tarkoituksena että niillä aletaan nyt sitten kattamaan kuntien työttömyyspalveluita

lisäksi haluan tuoda esille sen että tämmöisenä taloudellisesti vaikeana aikana on tietenkin hyvä että koetetaan olla luovia ja ollaan otettu uusia tekniikan keinoja esille ja se että digitalisaatio on yksi hallituksen kärkihankkeista auttaa kyllä myös kuntasektorilla nimittäin käsitykseni mukaan digitalisaation kautta kyllä pohjaa aika monilta keskittämistoimiltahan pitäisi kadota tietenkin sillä tuodaan myös kansalaisia tasa arvoisemmin palveluiden ääreen kun yhä useammat niistä menevät nettiin mutta täytyy huomioida se mikä on siellä köyhyysraportissakin mainittu että toistaiseksi vielä eivät kaikki ihmiset pääse digitaalisten palveluiden äärelle eli tästä tasa arvosta täytyy pitää huolta että se saadaan täysimääräisesti sitten käyttöön mutta kuntakokeilujen sallimisesta haluan myös kiittää koska maa on hyvin erikaltainen eri puolilla alueellisia eroja pystytään sillä tavalla ottamaan huomioon lopuksi vielä tästä suuresta itsehallintouudistuksesta mikä ei suoraan tietenkään ensi vuoden talousarviokirjaan niin merkittävässä määrin liity mutta se liittyy varmaan joka vuoden talousarviokirjaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten ajan minusta se on kyllä suuri eurooppalainen linjaus että me nyt astumme aikaan jossa alueet ja itsehallintoalueet päättävät tietyistä asioista ja kunnat tietyistä asioista mutta on tärkeää että siinä valmistelussa huomioidaan huomioidaan ne kansainväliset vertailut ja tutkimukset että miten eri maissa on tehty ja otetaan ainoastaan ne hyvät asiat sieltä eikä niitä huonoja asioita koska on myös nähtävillä ollut vaikkapa ruotsissa miten on palveluita sitten myös maakuntatasolla keskittynyt arvoisa puhemies tässä puheenvuoroni kiitoksia

arvoisa rouva puhemies puhun

mutta koska paikalla on uudistusministeri niin kiinnitän huomiota uudistukseen jota hallitus ei ole vienyt eteenpäin pääministeri sipilä totesi täällä salissa äskettäin että julkisen talouden tasapainottamisessa on jätetty yksi työkalu pois pakista ja se on verotus hallitus on linjannut että kenenkään verotus ei kiristy eikä veroaste nouse tämä itse aiheutettu rajoite johtaa näköalattomaan leikkauspolitiikkaan ja yhtä köyhään suoritukseen verotuksessa hallitus puhuu suuria rakenneuudistuksista mutta miksi se ei tee verotukseen rakenneuudistusta jos suomi siirtyy edes askeleen lähemmäs eurooppalaista verorakennetta niin veroasteen ei tarvitse edes nousta sdpn veromallissa verotuotto on seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa suurempi kuin hallituksen esityksessä mutta myös eläkeläisiin ulotettu veronkevennys sekä työeläkemaksujen alennus niin työntekijöille kuin työnantajille johtaa siihen että vaikutus veroasteeseen on nolla pilkku nolla prosenttia kansainvälisesti verraten suomessa verotetaan työtä ja kulutusta kireämmin kuin muualla euroopassa mutta omaisuutta selkeästi keveämmin tilastokeskuksen olli savelan laskelmien mukaan suomi voisi verottaa omistamista viisi pilkku viisi miljardia euroa enemmän jolloin päästään siis eu maiden keskiarvoon ei kireämmäksi ei keveämmäksi vaan keskiarvoon muualla euroopassa on ymmärretty että työtä ja tuotantoa niin kireästi kuin suomessa mutta liikkumatonta pääomaa kannattaa laittaa liikkeelle ikävä kyllä hallitus ei keksi muuta tapaa näennäisesti tasapainottaa taloutta kuin leikkaukset lapsilta eläkeläisiltä sairastavilta ja kaikkein heikoimmilta mutta se ei ole mikään pakko se on arvovalinta julkisen talouden tasapainotukseen tarvitaan vastuullista verotusta

palkanalennuksia joiden takia verotulot supistuvat lähes miljardin ja kaiken kukkuraksi palkanalennus kompensoitaisiin veronalennuksella on silloin kaksi miljardia tämä on vastuutonta verotusta joka lisää tarkoituksella alijäämää ja heikentää julkisen talouden asemaa

jälleen pakko leikata lisää mutta minkä takia verotus on se ei edes kaavailla mitään rakenneuudistusta ikävä päätelmä olisi tietenkin se että hallitus haluaa suosia suurituloisia ja suuria yrityksiä sekä tiettyjä etujärjestöjä silloin isänmaan talouden tasapainottaminen jäisi toiselle sijalle joka tapauksessa otan vain yhden esimerkin rahoitusala on vapautettu arvonlisäverosta jos menette kioskille ja ostatte geisha patukan siitä maksetaan arvonlisävero mutta pankin liiketoiminnasta ei peritä mitään veroa muun muassa suursijoittaja george soros on todennut että finanssialan verovapaus on epäoikeudenmukainen kansainvälinen arvopaperikaupan vero eli financial transaction näyttää poliittisesti mahdottomalta eivätkä monet ekonomistit pidä sitä edes hyvänä mallina esimerkiksi professori pertti haaparanta pitää tätä esittämäämme liiketoimintaveroa eli financial activities taxia fattä järkevämpänä ja vääristämättömänä verona tanskassa on ollut voimassa rahoitusvero jo yhdeksänkymmentä luvulta alkaen sen vaikutuksia on tutkittu eikä tanskan keskuspankki ole havainnut haitallisia vaikutuksia palveluiden hintaan tai rahoituslaitosten kilpailukykyyn norjassa finanssialan komitea on esittänyt rahoitusveroa ruotsissa hallitus on jo ilmoittanut että se valmistelee ja panee toimeen rahoitusalan veron kun siis kaikessa milloin työllisyysasteessa milloin paikallisessa sopimisessa niin miksi emme tee yhteistyötä ruotsin sekä muiden skandinaavisten maiden kanssa yhteisestä pohjoismaisesta rahoitusverosta ja nyt tulee myöhästynyt vastaus edustaja pauli kiurulle sdpn vaihtoehtobudjetissa suomalaisen rahoitusveron tuottoarvio perustuu ruotsin asettamaan tuottotavoitteeseen ja on suhteutettu kansantalouksien kokoon koska verot on syytä tehdä yhdessä ja yhteistyössä niin myös veron tason tulisi olla yhtäläinen eli nyt on kysyttävä ministeriltä ja hallituspuolueilta onko hallituksella mitään suunnitelmia ryhtyä ruotsin kanssa yhteistyöhön tässä asiassa milloin tehdään rakenneuudistuksia myös verotukseen ja milloin on vastuullisen verotuksen aika

edustaja meri vastauspuheenvuoro tässä vaiheessa vain yksi
rouva puhemies tässä kun puhuttiin verotuksesta niin ottaisin esille tämän mistä valtiovarainvaliokunnan perussuomalainen jäsen ville vähämäki huomauttikin täällä eräänä päivänä kun näistä sdpn verotuksista keskusteltiin kun näitä sdpn verovähennysmalleja on laskeskeltu niin ne suosivat hyvätuloisia pienituloisten kustannuksella tässä oli laskettu vähennysmalli että kaksituhattakolmesataa euroa kuussa ansaitseva kaksilapsinen perhe saa kaksitoista euroa lisää ja kolmetuhattakolmesataa euroa ansaitseva perhe saa kaksikymmentäviisi euroa lisää elikkä tässä on ihmetelty sitä miten hyvätuloiset saavat tässä enemmän vähämäki toi esille tässä

tähän vastauspuheenvuoro edustaja harakka

selkeästi väärinymmärrys sdpn veromalli suosii keskituloisia palkansaajia enemmän kuin hallituksen veromalli siis toisin sanoen niitä suomalaisia joilla on keskimääräiset tulot mutta hallituksen työtulovähennys hyödyttää hyvätuloisia toisin kuin sdpn työtulovähennys hallituksen työtulovähennys ulottuu satayhdeksäntoistatuhatta euroa vuodessa ansaitseviin mikä tarkoittaa sitä kuten salissa on monta kertaa todettu että kokenut kansanedustajakin saa hallituksen mallissa keveämmän verotuksen kuin tänä vuonna tilanteessa jossa kaikkia suomalaisia ja varsinkin vähäosaisia vaaditaan uhrautumaan yhteisiin

ja sitten puhujalistaan

puhemies digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen on nostettu jo monen hallituksen kärkihankkeisiin ja ict hankkeet näyttelevät pääosaa myös meillä tulevaisuudessa muun muassa tämän sote ratkaisunkin myötä tuossa jo edellisessä puheenvuorossa kiinnitin huomiota ict palvelujen kustannuksiin jotka ovat varsin korkeat olleet jo vuosikausia vuonna kaksituhattaneljätoista ict toiminnan kokonaismenot olivat miljoonaa euroa ja samanaikaisesti kun kustannukset kasvavat hankkeiden eteenpäinvieminen on saanut jokseenkin kritiikkiä muun muassa tarkastusvaliokunta on ottanut useaan otteeseen kantaa näihin asioihin muun muassa että ei ole ollut riittävää kustannusseurantaa johtamisjärjestelmä ei ole ollut asianmukaista päätöksentekomenettelyissäkin on ollut ongelmia taloussuunnittelu on sieltä puuttunut ja ja hankkeita on johdettu eri työryhmissä sekä konsulttivetoisesti tämä on sellainen asia josta meidän tulee kantaa kantaa huolta myös tulevaisuudessa se on pohjaton kaivo tuo ict hankkeiden kaivo ja seurata näitä kustannuksia että ne eivät nyt ihan mahdottomiin sitten yltyisi tulevaisuudessa koska sote uudistus toi mukanaan sen että

arvoisa puhemies suomen alijäämäinen viimeiset kuusi vuotta suomen velkasumma on kohonnut jo noin sataan miljardiin euroon ja asiasta entistä huolestuttavamman tekevät suomen heikot pidemmän aikavälin kasvunäkymät samaan aikaan tapahtuva työikäisen väestön määrän huomattava supistuminen sekä rakennemuutoksen kanssa kamppaileva teollisuus nyt käsittelyssä oleva talousarvioesitys ensi vuodelle on keskeinen osa hallituksen ohjelmaa suomen talouden tasapainottamiseksi hallitus on sitoutunut kuromaan umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta kymmenellä miljardilla eurolla kuluvan hallituskauden aikana olemme tulleet tilanteeseen josta ei päästä ulos pelkästään säästämällä ja uudistuksia tekemällä tarvitaan todellisia toimia kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi arvoisa puhemies osa tehtävistä päätöksistä on kipeitä eikä niitä kukaan tee kevein mielin kestämättömästi kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä asettaa sekin omat lisähaasteensa niin hallituksen budjetin kestävyydelle kuin myös sille miten oikeutetuiksi suomalaiset kokevat tehtävät säästötoimenpiteet tässä yhteydessä on välttämätöntä pystyä löytämään turvapaikanhakijoiden joukosta perustellusti ne oikean avun tarpeessa olevat henkilöt ja lähettää elintasosurffarit takaisin kotimatkalle mahdollisimman pikaisesti hallituksen viimeksi julkaisemat toimet turvapaikanhakijoiden etujen ja niiden saamisen kiristämisestä tulevat enemmän kuin tarpeeseen ministeri vehviläinenkin totesi täällä äsken että kotouttamishaasteet ovat suuria ja haasteellisia niitä pitää täsmentää ja muun muassa aikuisten kielikoulutukseen hakea ehkä uutta malliakin

erityisesti kannan huolta siitä miten näiden osallistuminen kielikoulutukseen ja muuhun koulutukseen hoidetaan on erittäin tärkeää kiinnittää siihen huomiota että heille turvataan mahdollisuudet osallistua koulutuksiin voisiko tämä kielikoulutus ja muu koulutus olla jotenkin mitattavaa tavoitteellista se voisi antaa enemmän näille opiskelijoillekin

halua opiskella ja saada niitä tuloksia olen nimittäin alan toimijoilta kuullut että näihin kieli tai muihin koulutuksiin osallistuvat suhtautuvat erittäin leväperäisesti näihin koulutuksiin tunneilla ei käydä tai loppukokeisiin loppukokeisiin ei osallistuta

uutta tietoa kunnissa tätä listaa odotetaan malttamattomasti kiitos hallitukselle siitä että nykyisessä taloustilanteessa valtionosuuksia ei kunnilta leikata nykytasosta

rouva puhemies kun aikoinani lähdin tavoittelemaan kansanedustajan tehtävää tavoitteeni oli ja yhä on rakentamaan ei hajottamaan tästä periaatteesta haluan pitää kiinni ja kysyä itseltäni mitä minä rakennan ja millaisen yhteiskunnan haluan jättää lapsilleni valtion talousarvio on yhteiskunnan merkittävin arvobarometri siinä arvotetaan kansalaiset ja palvelut ja niiden välinen suhde suomen tulevaisuutta voi katsella monesta näkökulmasta sipilän hallitus on tarttunut työhön tosiasiat hahmottamalla ja valinnut tarttua voimakkaalla otteella muutosta jarruttaviin rakenteisiin työn vastaanottamisen esteisiin panostamalla uuteen teknologiaan ja nostamalla ympäristöteknologian kehityshankkeiden kärkeen tässä työssä mukana tässä muutama kyseenalainen reunamerkintä niistä asioista joissa suomella on kunnia olla ensimmäisellä sijalla suomi on euroopan nopeimmin vanheneva kansa suomen syntyvyys on yksi euroopan alhaisimpia suomi on euroopan nopeimmin velkaantuva kansa suomen työttömyyden kasvu on euroopan nopeinta suomi on vähiten investoijia kiinnostava maa euroalueella suomessa on suhteellisesti enemmän tytäryhtiöitä kuin muissa euroopan maissa mikä on johtanut siihen että suomalaisten työn tulokset ja voitot hyödyttävät enemmän muita kuin suomea tämä lista on niin merkittävä että jokaisen kansanedustajan tulisi tätä valtion talousarviota tätä tiukkaa budjettia katsoa tällaisten tosiasioiden kautta arvoisa puhemies suomi on maailman koulutetuin kansa josta on tulossa euroopan tunnetuin eläkeläiskylä jossa kohta kaikki elävät perustulolla mutta mistä rahat on oikea kysymys uskon että jokainen kansanedustaja joutuu tämän mykistävän listan edessä nöyrästi tunnustamaan että yhdenkään puolueen esittämät ratkaisumallit yksin eivät riitä saamaan suomea nousuun vaan kaikkien on nieltävä meille tärkeitä poliittisia tavoitteita ja nostettava kansakunnan tulevaisuuden turvaaminen keskiöön ja että on löydettävä uuden poliittisen kulttuurin aika yhdessä olemme enemmän yhdessä rakennamme uuden tulevaisuuden suomelle tulen juuri ekn tilaisuudesta jossa kävimme läpi nämä parametrit jotka ovat näitä tiukkoja tosiasioita

emme me konkurssissa ole mutta tämä meidän heikko suhteemme kaikkiin muihin maihin nyt euroopassa jotka kasvavat mutta me emme kasva tulee tarkoittamaan sitä että jos emme saa aikaiseksi tätä kilpailukyvyn heikentymisen kiinniottamisloikkaa josta sanotaan että se olisi luokkaa viisitoista prosenttia ja jos emme nyt tee näitä tärkeitä toimenpiteitä niin kolmen neljän vuoden päästä sen loikan tarve on kaksikymmentä prosenttia enkä tiedä millä me siihen enää silloin kykenemme joten kaikki nämä vaikeat päätökset joita meillä nyt on edessä on tehtävä

arvoisa puhemies lähes kaikki puolueet ovat olleet ennen tätä hallitusta hallitusvastuussa eivätkä tulokset ole hurraamisen arvoisia uskallammeko tunnustaa tämän tosiasian elämme voimakkaassa talouden taantumassa työelämän murroksessa ja tarvitsemme toimintatapojen tehostamista ja tässä arvoisa puhemies haluan korostaa sitä että tehostaminen ei kuitenkaan saa tapahtua pelkästään talouden arvojen pohjalta vaan mukaan tulee ottaa myös inhimillinen näkökulma ei hyvinvointi tarkoita vain euroja kassassa hyvinvointi tarkoittaa onnellisia onnellisia hyvinvoivia ihmisiä eli ei olisi väärin vaikka valtion talousarvion viimeisen viivan vaatimuksena olisi inhimillisesti kohdeltu kansakunta arvoisa puhemies tätä tavoitetta ei koskaan saa kadottaa näkyvistämme onko ihmisten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehdittu niin että heille on taattu hyvä ja palkitseva elämä nyt on tiukkojen päätösten aika ja siihen olen valmis kiitos

arvoisa puhemies kun tässä tämä puhujalista eteni vauhdikkaasti niin en ajatellut pitkittää mutta mielelläni käytän tästä tärkeästä asiasta puheenvuoron kuitenkin lyhyesti ja ja totean että minusta tässä ansiokkaasti tämän debattivaiheen aikana nousi esiin tämä kuntien nykyisin varapuhemiehenä istuva entinen ministeri risikkokin aikanaan jo pohti tulevaisuuden kuntaa ja kunnan uutta roolia jo edellisen sote uudistuksen vaiheen aikana ja ja tuo aihe nyt aktualisoituu ja ajankohtaistuu hyvin oleellisella tavalla miten tehtävien uusi jako tapahtuu valtion alueiden ja kuntien välillä

jatkossa toteutuu ottaen huomioon että nykyrahoituksesta sekä valtionosuuksista että verotuloista merkittävä osa käytetään sosiaali ja ja terveyspalveluihin joko itse välillisesti kuntayhtymän kautta tai rahoittamalla sairaanhoitopiirien kautta tulevia erikoissairaanhoidon palveluita minusta on tosi tärkeää että mietitään yhdessä laajapohjaisesti mitä ne tulevaisuuden kunnat ovat ja myös mistä tekijöistä niiden elinvoima terveyden edistämisen roolia ja myös sitä kunnan päätöksenteon mukanaolon merkityksellisyyttä siksi myös uusien tehtävien siirto kunnille ikään kuin tehtävien lisääminen tässä kohdin soten poistuttua on minusta semmoinen ajatus jota meidän pitäisi pohdiskella enemmänkin siksi ministerin esiin tuoma ja useissa puheenvuoroissa esiin nostettu työllistämiskokeilu on erittäin tärkeä avaus siihen suuntaan että kunnat voisivat jatkossa kantaa enemmän vastuuta juuri arkea lähellä olevista työllistämispalveluista jotka kietoutuvat tiiviisti myös sosiaalitoimen ja elinkeinopolitiikan kanssa

arvoisa rouva puhemies oikeusministeriön hallinnonalalle vuodelle kaksituhattakuusitoista ehdotettava määräraha on vuoden kaksituhattaviisitoista määrärahatasoa suurempi taustana tälle on hallitusohjelman mukaisesti se että sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon osoitetut lisäresurssit ovat yleisesti ottaen erittäin tarpeellisia esimerkiksi talousarviossa nyt oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämiseen osoitettu lisäpanos on tervetullut aipa hankkeen päätavoitteena on luoda prosessin läpäisevä ja arkistointiin saakka ulottuva syyttäjänvirastoja ja yleisiä tuomioistuimia koskeva yhtenäinen järjestelmä osaltaan kysymys on siirtymisestä lainkäytössä vaiheittain täysin paperittomaan asiankäsittelyyn on tosin tärkeää myös se että näiden hankkeiden rahoituksesta huolehditaan myös jatkossa näillä uudistuksilla saavutetaan kustannusten säästöä vaarantamatta kuitenkaan oikeusturvaa joka on yksi peruspilareista hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on se että suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti erityisen haasteen tällä hallinnonalalla muodostaa tuomioistuinlaitoksen rahoitus rahoituksen vähentyminen on näkynyt tuomioistuinten ruuhkautumisina toisaalta hovioikeuksia koskevan jatkokäsittelylupamenettelyn laajentamisen on arvioitu vähentävän työmäärää muutoksenhaussa ja näin ollen kerryttävän säästöjä arvoisa puhemies oikeusministeriön hallinnonalalla useana osana yhteiskunnan toimintojen ohjaamista tärkeä kysymys on se että tuomiot vastaavat kansan oikeustajua esimerkiksi lakialoite sekä kansalaisaloite käsittelevät tätä kysymystä muun muassa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta ja nämä molemmat ovat tulossa yhdessä käsittelyyn ensi vuoden puolella arviolta helmikuussa kysymyksenalaista on miten tämä tärkeä kysymys huomioidaan oikeusministeriössä lakialoitteessa joka on itseni tekemä ehdotetaan säädettäväksi rangaistusasteikon nostamista lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten kohdalla tärkeitä kysymyksiä ovat myös rikoksen tekevän turvapaikanhakijan nopea palautus ja tähän liittyvän prosessin nopeutus turvapaikanhakijoiden määrää on vaikea ennustaa mikä myös tähdentää tätä kysymystä vahvasti edelleen myös harmaan talouden torjumiseksi osoitettujen määrärahojen tulisi olla riittäviä ja niiden tulisi kohdistua koko prosessiin sen loppuvaiheita myöten onkin hyvä asia että harmaan talouden torjuntaan on kohdennettu lisäresursseja vielä yksi asia josta haluan mainita on rikosuhripäivystyksen resurssien riittävyys olemme usein muun muassa edellisellä kaudella jolloin itsekin olin lakivaliokunnassa pohtineet sitä että hyvin tärkeä rikosuhripäivystys ja sen toiminta tulee turvata se on nimittäin hyvin tärkeä apu sille henkilölle joka tarvitsee neuvoa ohjausta ja kuuntelijaa sillä hetkellä kun on joutunut rikoksen uhriksi positiivinen asia tässä nyt on että rikosuhrimaksu on tulossa voimaan ensi vuoden alusta se turvaa sen että rikosuhripäivystykselle kohdennetaan sitä kautta sen kipeästi kaipaamaa rahoitusta tämä jos joku on erittäin hyvä asia

arvoisa rouva puhemies olen itse entinen tuomioistuinlakimies ja tunnen paljon tuomioistuimen virkamiehiä ja tiedän heidän työnsä ja työtaakkansa olen ollut siksi erittäin ilahtunut siitä että on vastattu siihen huoleen josta minäkin olen täällä aikaisemmissa puheenvuoroissani eli talousarviossa on vastattu näihin näihin puutteisiin oikeusministeriön hallinnonalalle on nyt helsingin hallinto oikeuteen sekä korkeimpaan hallinto oikeuteen annettu lisärahaa turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja erityisesti ruuhkautuneisiin tuomioistuimiin on annettu lisämäärärahaa mikä on ollut minunkin huolenani tuomioistuimissa on ruuhkia ja tuomarit ovat kokeneet sen erittäin raskaana omalle työlleen ja he haluavat tehdä laadukasta työtä silloin myös henkilöiden oikeusturva kärsii kun käsittelyt käsittelyt pitenevät ja se oikeusturva saattaa olla jo menetetty oikeus siinä vaiheessa kun tämä asia käsitellään

ja vastaavat tarpeisiin olen aikaisemmin puhunut täällä siitäkin että esimerkiksi rikostuomioiden osalta tuli tämä ritu järjestelmä ja tuomarit valittelivat että se hidasti ja jopa lisäsi työtä elikkä niiden täytyy olla joustavat jotta ne oikeasti toimivat eikä niin että siellä joudutaan siirtelemään tietoa käsin paikasta toiseen ja jopa tekemään ehkä enemmänkin työtä

on jo nauhoitettu käräjäoikeudessa tarvitsisi enää uudestaan kutsua paikalle ruotsissahan tämä systeemi on mutta suomessa siihen ei ole päästy toivoisin että tätä kehitettäisiin

tilanteessa jossa oikeudenhoitoon kohdistuu säästöjä osana laajempaa talouden tasapainotusohjelmaa arvoisa puhemies kesällä laajasti eskaloitunut turvapaikanhakijatilanne ja sen pitkään jatkunut hallitsemattomuus tulevat aiheuttamaan mittavia lisäkustannuksia jotka muodostavat samalla talousarvion epävarmemman osuuden oikeusministeriön hallinnonalalla tämä turvapaikanhakijoiden määrän kasvu tulee näkymään eritoten nousevina turvapaikanhakijoiden oikeusapukuluina sekä turvapaikkahakemuksia koskevien valitusten määrän kasvuna hallituksen täydentävässä talousarvioesityksessä osoitetaan yli kymmenen miljoonan euron lisämääräraha turvapaikanhakijoiden oikeusapuun ja turvapaikkahakemuksia koskevien valitusten on erittäin tärkeää että nämä valitukset päästään käsittelemään mahdollisimman nopeasti jotta nämä nyt esitetyt määrärahat tulisivat riittämään ovat hallituksen kaavailemat muutostoimenpiteet niin turvapaikanhakijoiden saaman oikeusavun käytäntöihin kuin turvapaikkapäätösten valitusprosessiin välttämättömiä valmistelussa oleva lakimuutos jonka tavoitteena on mahdollistaa turvapaikkaa koskevat käsittelyt myös turun ja itä suomen hallinto oikeuksissa tulee helpottamaan helsingin hallinto oikeudelle turvapaikanhakijoista koituvaa työtaakkaa erityisesti pääkaupunkiseudun tuomioistuimet ovat olleet hyvin ruuhkautuneita oikeusministeriön hallinnonala saa yksi pilkku viisi miljoonaa euroa lisärahaa ruuhkautuneiden tuomioistuinten tilanteen helpottamiseksi arvoisa puhemies korkeimman hallinto oikeuden määrärahat nousevat hieman ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna turvapaikanhakijoiden nopeasti kasvaneen määrän vuoksi myös muiden tuomioistuinten toimintamenoihin on tehty korotuksia se on hyvä asia ministeri totesi että resurssinlisäyksiä tarvitaan sekä yksityiseen että julkiseen oikeus apuun olisinkin kysynyt ministeri lindströmiltä

riittääkö julkisia resursseja myös muuhun kuin turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tästä huolesta on tullut viestiä kentältä kiitos hallitukselle siitä että oikeusministeriön määrärahatilanteessa on hieman valoa näkyvissä ensi vuodelle oikeusministeriön osuus on seitsemäntoista pilkku viisi miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon lisämäärärahasta se on lähes sama summa joka päätettiin leikata vuoden kaksituhattaneljätoista julkisen talouden suunnitelmassa

arvoisa rouva puhemies

puheena olevalla kehyskaudella tulevat määrärahat kehyskauden loppua kohti vaalikauden loppua kohti tiukkenemaan ja tämä asettaa haasteita sille että me voimme toteuttaa demokraattista oikeusvaltiota edelleenkin suomessa ja voimme taata kaikille suomessa asuville ja oleskeleville ihmisille

arvoisa puhemies sisäinen turvallisuus on kokonaisuus rikosten selvittäminen rikosten uhrien asema rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen aseman hoitaminen on kokonaisuus se lähtee liikkeelle rikoksen tutkinnasta esitutkinnasta jonka suorittaa poliisi syyttäjälaitoksesta ja huipentuu sitten tuomioistuimiin käräjäoikeudet hovioikeudet ja mahdollisesti sitten jopa korkein oikeus

delayed is justice denied tarkoittaa sitä että jos asian käsittely pitkittyy ei ratkaisulla ole väliä ja oikeuden saaminen on jo menetetty ison haasteen meidän jutturuuhkalle ja erityisesti meidän hallintotuomioistuimelle luo tämä turvapaikanhakijakriisi mikä tällä hetkellä on käsillä tässä kohtaa haluan kiinnittää eduskunnan huomiota siihen että turvapaikanhakijatilanteen yhteydessä on syntynyt epäterve ilmiö jossa meillä on suomessa tällaisia puoskarilakiasiaintoimistoja jotka ovat jopa maksaneet turvapaikanhakijoille siitä että he siirtäisivät juttujaan näille toimistoille

tässä oikeusministeriön pääluokassa haluan kiinnittää huomion asiantuntevien oikeusavustajan palvelujen saatavuuteen koko maassa suomen asianajajaliitto on kantanut jo pitkään huolta siitä että tulevaisuudessa meillä on isoja osia suomesta joissa ei ole enää tarjolla ihmisiä ja yrityksiä jotka tarjoaisivat ihan tavallista rikosoikeudellista ja perhe ja perintöoikeudellista

arvoisa rouva puhemies nyt kun puhutaan tämmöisestä oikeuskäytännöstä ja ja nämä lisääntyvät koko ajan kun turvapaikkaturismikin lisääntyy niin samaa tahtia tulee näitä rikollisia tänne lisää esimerkiksi näitä isis taistelijoita jotka olivat surmanneet todistettavasti yksitoista ihmistä irakissa ei voida palauttaa sinne koska siellä on todennäköisesti kuolemantuomio näin ainakin on kerrottu olisin kysynyt nyt oikeusministeriltä kun olisi ollut paikalla voidaanko suomeen palauttaa kuolemantuomio tällaisille uusiorikollisille esimerkiksi jos kantasuomalainenkin on tehnyt monta murhaa ja uusii sen rikoksen niin eikö ole oikeus ja kohtuus että ei elätetä tämmöistä ihmistä enää täällä vaan lopetetaan se

rouva puhemies jouduin pyytämään toisen puheenvuoron tältä omalta paikaltani kun käsitin tuossa äsken että edustaja hakkarainen ehdotti etteikö kuolemanrangaistuksen voisi palauttaa suomeen jos ei voi kerran palauttaa sitten näitä henkilöitä sellaisiin maihin jotka käyttävät kuolemanrangaistusta kyllä minä pöyristyin itse asiassa aika lailla tuollaisesta puheenvuorosta vaikka ajat ovat kovia ja hankalia ja varmasti jonkun mielestä tämmöiset ovat ihan näitä heittoja joita voi heitellä niin ainakin minä otan aika vakavasti itse tällaiset asiat kyllähän kuolemanrangaistus meillä toteutettuna tai jossakin muussa valtiossa toteutettuna on kaikella tavalla meidän perustuslakimme ja euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen taitaa olla suomessa viimeksi tuhatkahdeksansataa luvulla joku henkilö teloitettu venäjän vallan aikana että sellaisista asioista täällä suomen arvokkaimmassa elimessä sitten puhutaan vaikka kamalia rikoksia tapahtuu meillä on haasteita turvapaikkakriisin kanssa niin kyllähän meidän on pakko pitää kiinni meidän sivistysvaltiomme ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion länsimaisista periaatteista pidän tämmöisiä kuolemantuomioheittoja myös ihan tämmöisen perinteisen eurooppalaisen ja suomalaisen kristillisen etiikan vastaisena ja haluan nyt tässä todeta vielä pöytäkirjoihin kun käsitellään vuoden kaksituhattakuusitoista oikeusministeriön budjettia että itse en kyllä tule poliitikkona enkä juristinakaan milloinkaan edistämään kuolemanrangaistusta suomeen enkä mihinkään muuallekaan se ei ole minusta sellainen asia siinä mennään meidän perusarvoihimme

arvoisa rouva puhemies edustaja kurvisen innoittamana haluan itsekin tässä istunnossa irtisanoutua tämäntyyppisistä puheista edustaja hakkarainen tietenkin vastaa itse omista puheistaan mutta tuntuu jotenkin suorastaan pöyristyttävältä että tällaisena aikana ylipäätänsä tässä salissa puhutaan kuolemanrangaistuksen käyttöönotosta on kyse sitten rikoksesta kuin rikoksesta niin kuin edustaja kurvinen tuossa totesi meillä on toimiva oikeusjärjestelmä ja myös toimiva lainsäädäntö tuomioistuimella käytettävissä erilaisten rikosten rikosten osalta rangaistustoimenpiteiden saattamisesta kyseessä olevan rikollisen saamiseksi pahnoille mutta tämäntyyppisten puheiden pitäminen täällä talousarviokokouksessa osoittaa nyt enemmänkin varmaan edustajan omaa harkintakykyä tai

edustajien puheiden sisällön kyllä sataprosenttisesti en tiedä mistä aina sitten nousee välillä tällaisia kommentteja mutta ne ovat kyllä surullisia ja käsittämättömiä enkä missään tapauksessa halua että kansakuntamme kulkee tähän suuntaan

arvoisa rouva puhemies

vuosia sitten minusta se on kyllä osoitus suomalaisesta ketteryydestä edelleenkin

hallitus on tehnyt syksyn aikana maahanmuuttopoliittisia linjauksia kotouttamispoliittisen toimenpideohjelman ja joulukuussa turvapaikkapoliittiset linjaukset valtion budjettiin yhteensä noin nolla pilkku viiden miljardin euron lisäykset turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuksiin kotouttamiseen sisäiseen turvallisuuteen oikeusapuun ja kyllä näihin näihin haasteisiin mitkä meidät syksyllä yllättivät on mielestäni vastattu toimintaperiaatteita selkeyttämällä ja lisäresursoinneilla ja sillä lailla olemme olleet kyllä ajan hengessä kiinni että olemme pystyneet voimallisesti myös vastaamaan siihen tilanteeseen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ylläpitoon hallitus on varautunut viidenkymmenen miljoonan euron vuotuisella lisämäärärahalla ja tämä on kyllä kiitoksen kokoinen asia sisäisestä turvallisuudesta on tämmöisinä turbulentteina aikoina huolehdittava ja olen tyytyväinen näistä lisärahoista hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan että suojelupoliisin toimintaympäristö on muuttunut ja sinne tarvitaan erilaisia panostuksia painotuksia olen myös tyytyväinen että harmaan talouden torjunta sai rahansa takaisin kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa ja tästä mekanismista tehdään nyt pysyvä se on historiallista poliisien tilanne kuitenkin herättää edelleen kysymyksiä ja kuten ministerikin päivällä kertoi varmastikin nyt sitten tässä tulevassa sisäisen turvallisuuden selonteossa täytyy pohtia hieman pidemmällä tähtäimellä mikä on meidän poliisien tilanne vuosien päästä koska tällä hetkellähän koko ajan poliisimiesten ja naisten määrä vähenee ja tämä ei varmastikaan ole mikään resurssikysymys pelkästään vaikka me olemme muihin pohjoismaihin verrattuna vähemmissä henkilöstöresursseissa se on kuitenkin myös sitten pitkällisemmän pohdinnan kysymys miten me saamme koulutusta kehitettyä ja ja vetovoimaa kehitettyä ja huolehdittua ennen kaikkea myös

että poliisin palveluverkostoon ei esimerkiksi paineita kohdistettaisi näissä olosuhteissa no tähän sisäisen turvallisuuden liittyen siinä on varmasti mahdollisuus tarkastella myös muita turvallisuusviranomaisia ja tavallaan niitä uuden ajan turvallisuusuhkia jotka useasti myös ovat itse asiassa ulkoa tulevia turvallisuusuhkia paitsi poliisikysymys myös rajavartiolaitoksen tila vaatii kyllä tarkkaa pohdintaa vaikka ensi vuonna rajavartiolaitokselle määrärahaan tuleekin nousua niin kehyskauden säästöpaine on kuitenkin erittäin suuri ja tämä kohdistuu erityisesti partioinnin vähenemiseen kainuussa pohjois karjalassa ja lapissa vuodesta kaksituhattaseitsemän vuoteen kahdeksantoista jopa neljäkymmentä prosenttia partiointi tulee vähenemään tämä on tietenkin hieman vaikeasti yhteensovitettava yhtälö sen tilanteen kanssa että historiallista on että nyt itärajan yli on tullut turvapaikanhakijoita että kyllähän itäraja on meillä perinteisesti tämän takia olisikin tärkeää tehdä venäjän rajaviranomaisten kanssa yhteistyötä siinä että saamme selvyyden miksi itärajamme nyt tipotellen on päästänyt turvapaikanhakijoita läpi

oli kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja aalto ja edustaja kari mika

rouva puhemies ensinnäkin tahtoisin kysyä edustaja hakkaraiselta tunkeutujat kuka tahansa suomalainen kuka tahansa mistä tahansa muusta maasta voi hakea täysin laillisesti turvapaikkaa maailmaa ei ole olemassa laittomia turvapaikanhakijoita ja kun puhutaan siitä että suomen väki harmaantuu harmaantuu ja ennen kaikkea miten käy huoltosuhteelle niin kun muun muassa

on arvioinut sitä kuinka paljon taloudellisesti vaikuttaa tämä maahanmuuton määrä niin arvio on hyvin

se tärkein juttu on se kotouttaminen jos ihminen saadaan kotoutettua työikäisenä suomeen se tuottaa suomelle paljon euroja ja vähentää sitä leikkaustarvetta tämä on myös edustaja hakkaraisen hyvä tunnustaa ja tietää
edustaja kari mika ja sen jälkeen sitten edustaja hakkarainen vastaa
arvoisa rouva puhemies rikollisuus on aina tuomittavaa syyllistyy siihen tässä tapauksessa maahanmuuttaja tai kotosuomalainen näiden asioiden kanssa ei meillä ole kahta eri eri käytäntöä tässä maassa eikä pidä ollakaan mutta se että hallituspuolueen edustaja syyllistää maahanmuuttokysymyksissä hallituksen omaa linjaa on tässä kerrassaan eriskummallista ja pidä tällaisesta parlamentaarisesta puhetyylistä että sananlaskujen tai vanhojen satujen varjolla syytetään syytetään osaa parlamentin jäsenistä jotka ovat yhtä lailla kuin hallituspuolueen edustaja hakkarainen kansan valitsemia hölmöläisiksi minä en pidä tällaisesta työskentelytavasta tässä salissa ja toivon että jos tämäntyyppisiä puheenvuoroja käytetään niin

arvoisa rouva puhemies puhuin hölmöläistarinasta edustajat ovat varmasti kaikki paljon parempia kuin minä ja kysymys mutta sitten tästä kotouttamisesta nyt me kotoutamme tänne isis taistelijoita sellaisiakin joista on todettu että tekivät yksitoista murhaa siellä maassa kotoutamme ne tänne vankiloihin elämään seitsemänkymmentäyhdeksäntuhatta euroa maksaa vankivuosi suomessa se on todistettu no kyllähän me saamme ne tällä tavalla kotoutettua ei siinä minun mielestäni ole järkeä en tiedä sitten mitä se on mutta minun aivokapasiteettiini tuo ei kyllä mene sitten tästä että suomi harmaantuu meillä on kolmesataatuhatta jopa viisisataatuhatta työtöntä kyllä niitten kotouttaminen minä olen työnantajana ollut suomen kielellä paljon helpompi ohjata töihin kuin opetella esimerkiksi heidän kielensä taikka heidän opetella meidän kielemme kyllä meillä täällä on kuule työvoimaa ja resursseja omasta takaa emme me tarvitse tuommoista eri kulttuuria josta syntyy valtavia ongelmia täällä tänäkin päivänä saatiin lukea tuolta lehtien kansista että on raiskausepäily pikkulapsia ahdistellaan mitä tämä tämmöinen työllistäminen on se työllistää poliisia vankiloita sairaanhoitoa ja varmasti tulevaisuudessa näitä masennuspotilaita tulee raiskauksen

arvoisa rouva puhemies edustaja hakkaraiselle tiedoksi että jos paloauto on punainen niin se ei tarkoita sitä että kaikki punaiset autot ovat paloautoja eli pyrin viittaamaan tällä siihen että jos vaikka yksi tai kaksi tai kolme prosenttia syyllistyy rikoksiin heidät pitää tuomita ihan sama mistä päin he tulevat mutta sen muutaman prosentin takia koko sen yhdeksänkymmenenkahdeksan prosentin syyllistäminen heidän hankaloittaminen on täysin vastuutonta itse puheessasi edustaja hakkarainen puhuit punavihreistä hölmöläisistä viittasit myös silloin myös väheksyt kaikkia kansalaisia jotka ovat käyttäneet äänensä minun mielestäni on hirveän tärkeätä antaa kunnioitus jokaiselle kansanedustajalle heidän työlleen voi olla eri mieltä asioista mutta kansalaisten väheksyminen ei kuulu minun mielestäni hyvään hyvään ja arvokkaaseen parlamentaariseen käytänteeseen myös kohtaanto ongelma on semmoinen asia suomessa että vaikka olisi paljon työttömiä on paljon myös työpaikkoja auki mutta vapaat työpaikat ja työttömät eivät välttämättä kohtaa koska aika vaikeata on insinöörin tehdä vaikkapa lähihoitajan töitä tämä on semmoinen ihan perusasia työmarkkinoiden kohtaanto ongelma voidaan keskustella siitä edustaja hakkarainen vaikka vähän myöhemmin

on kuitenkin tosiasia että meillä on tällä hetkellä valtava tämä maahanmuuton määrä ja me olemme tosi haasteessa tämän kanssa

sellainen tyyli että en minä usko että hän ketään halusi loukata mutta hän hän itse sitten kertoo siitä mutta kuitenkin nämä faktathan ovat ihan tosiasia
edustaja hakkarainen kaiken kaikkiaan toivon että käytämme sellaista kieltä että kaikki ymmärtävät sen samalla tavalla

toivon että ymmärretään minä en itse ole kovin herkkähipiäinen ja pyydän anteeksi jos minä loukkasin vielä tästä työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisesta jos ei se nyt toimi meidän omalla murteella kyllä me me varmaan ymmärrämme tässä toinen toisiamme ei tässä tulkkia tarvita niin miten se sitten jos sieltä tulee joku joka suahilia tai jotakin swazi murretta puhuu pystyy kohtaamaan sen työpaikan ja tulee sieltä kamelin selästä tänne ja rupeaa tekemään jotakin insinöörihommaa minä luulen että se ei onnistu siinä joudutaan jo käyttämään pikkusen

siitä vielä kun nyt oli näistä kiristyksistä kaikki lähtivät jopa jopa sos demit mukaan että nämä ovat hyviä linjauksia jos nämä linjaukset olisi tehty edellisen vaalikauden alussa niin olisi tullut rasistinen ryöppy niskaan se olisi ollut rasismia mutta nyt on lieventynyt vähän kun tuommoinen kaaos syntyi tänne mikä se linja kenelläkin on meillä on ainakin pysynyt ihan suorassa se ei ole kääntynyt mihinkään

ministeri lindström suhtautui hieman eri tavalla opposition vaihtoehtoihin vihreät julkaisivat kymmenen tehokasta keinoa kotoutumiseen ja ministeri lindström otti tämän erittäin suurella ilolla ja mielenkiinnolla vastaan ja kiitti oikein erityisesti siitä mutta minun mielestäni on hieman eriskummallista se että hallituspuolueen edustaja syyttää oppositiota siitä että oppositio ei tee tarpeeksi kiristävää maahanmuuttopolitiikkaa teillä on linja teillä on valta teillä on mandaatti te teette niitä valintoja te teette niitä päätöksiä oppositio voi niitä arvostella tai antaa hyviä vaihtoehtoja kuten vihreät ovat antaneet ministeri lindströmille mutta hallituspuolueen edustajalta on vähän omituista syyttää suomen maahanmuuttopolitiikkaa koska te vastaatte nimenomaan siitä maahanmuuttopolitiikasta ei

tuosta kotouttamisesta montakohan työntekijää maahanmuuttajaa olette vihreät työllistäneet minulla on nimittäin siitä asiasta kokemusta kyllä se onnistuu mutta tämmöiset jotka tulevat tämmöiseltä alueelta meillä on somaleita ollut kaksikymmentä vuotta tai kaksikymmentäviisi vuotta niistä on kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttia työttömänä ei se ole tähänkään asti onnistunut nyt kun niitä on moninkertainen määrä niin miten ne kotoutetaan tuonne mahdoton yhtälö sitten tuosta vielä kun hajautetaan tuonne haja asutusalueelle minä olen sieltä itse kotoisin ja tunnen kyllä suurin piirtein sen kentän mitä siellä on siellä on poikamiehiä jo ennestään minä sanoin jo että niitä pilkistää jo kohta joka torpan nurkasta miten tänne kahdeksankymmentäviisi prosenttia vielä ukkoja lisää kotoutetaan sinne sekaan vai se ei kyllä onnistu se on ihan turha luulla että tuommoinen peli onnistuu

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että kyllä minä jollakin tavalla tuon edustaja teuvo hakkaraisen sielunmaailman ymmärrän sillä todella paljon tulee yhteydenottoja ihmisiltä turvallisuus on tunnetta me olemme heränneet siihen että suomalainen nainen joutuu pohjoismaista ja eurooppalaista naista useammin väkivallan tai raiskauksen kohteeksi me olemme heränneet siihen todellisuuteen nyt kun turvapaikanhakijat ovat tehneet näitä tekoja ja minusta se on hälyttävää että meidän täytyy kokea tällaiset teot jotta me heräämme suomessa siihen että suomalainen nainen on kautta aikojen kautta vuosien vuosikymmenien ollut väkivallan uhrina meidän on todella tehtävä jotakin tälle asialle arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti tavoite on että suomi on maailman turvallisin maa asua yrittää ja tehdä työtä sisäministeriön hallinnonalalle sisäiseen turvallisuuteen ehdotetut määrärahalisäykset ovat tämän tavoitteen saavuttamiseksi välttämättömiä sisäisen turvallisuuden hoitavien viranomaisten vastuulla on kaikilla suuria tehtäväkokonaisuuksia näiden viranomaisten määrärahoista on huolehdittava laajemmin katsottuna sisäinen turvallisuus on poikkihallinnollinen alue arvoisa puhemies maahanmuutto puhuttaa nyt käsittelyssä olevassa talousarviossa joudutaan kohdistamaan oleellisesti turvapaikanhakijoiden määrän kasvun takia lisävoimavaroja poliisitoimeen kokonaiskustannusten kannalta on ensisijaista että on riittävän resursoitu ja että se on toimiva turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuneiden tehtävien hoidosta riippumatta on olennaista säilyttää riittävä turvallisuuden taso myös poliisin muiden tehtävien osalta arvoisa puhemies naisiin kohdistuva väkivalta on vitsaus jonka kitkemisessä ja ennaltaehkäisyssä on suomessa täysin epäonnistuttu väkivaltatekoihin sortuvia on kuten äsken myös kantasuomalaisissa mutta turvapaikanhakijoiden myötä tämä ongelma on noussut esiin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset suomessa ovat sarjassaan käsittämättömiä niitä tulee esiin viikoittain käsittämättömiä tekoja mutta erityisesti huolestuttavaa on hiljaisuuteen ja pimentoon jäävä väkivalta jonka uhrina on iäkäs nainen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman kansainvälisen tutkimuksen mukaan joka neljäs yli kuusikymmentä vuotias kotona asuva nainen on kokenut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana ja noin viisi prosenttia naisista on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa tämä luku on tutkittujen maiden korkein ikäihmisten kohdalla väkivalta on tyypillisesti pitkäkestoista jopa vuosikymmeniä jatkuvaa ja iäkkäät naiset kertovat hyvin harvoin oma aloitteisesti parisuhteessaan kokemastaan väkivallasta iäkkäälle ilmestynyt mustelma tai ruhje saatetaan tulkita virheellisesti vaikkapa kaatumisesta johtuvaksi mutta totuus täysin toinen tarvitaan avoimia silmiä ymmärrystä jotta jokainen mahdollinen väkivallanteko saadaan selville helmikuussa kaksituhattakolmetoista julkaistun rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän selvityksen mukaan tieto iäkkäistä rikosten uhreista ja heihin kohdistuvista rikoksista on puutteellista ja vaikeasti saatavilla iäkkäisiin kohdistuvien rikosten ja uhrikokemusten tulisi olla tarkemman seurannan kohteena sosiaali ja terveysviranomaisten tulisi tilastoida paremmin tieto asiakkaista joiden epäillään joutuneen väkivallan kohteeksi tarvitsemme suomessa valtakunnallisia mutta myös ruohonjuuritasolla tapahtuvia kuntakohtaisia toimia jotta ikääntyneiden kohtaama väkivalta saadaan nostettua päivänvaloon kotisairaanhoidolla muisti ja vanhusneuvoloilla ja terveysasemilla on iso rooli toimintaa on tuettava arvoisa puhemies poliisin puuttuminen ja loistaminen poissaolollaan on ongelma josta viime viikolla saimme lukea lehdestä kun henkilö oli tehnyt ilmoituksen pikaisesta lastensuojelutarpeesta poliisi oli vastannut eioota mutta kertonut kuitenkin että tehtävä täyttää hälytystehtävän kriteerit mutta suomessa syntyy välillä tilanteita että tehtäviä joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen ja kaikkiin tehtäviin ei riitä poliisin partiota heti tämä on hyvin huolestuttavaa sillä niin kuin alussa jo sanoin turvallisuus on tunnetta jos meidän täytyy pelätä miettiä ja pohtia sitä silloin kun me tarvitsemme poliisin paikalle saapumista että sitä poliisia ei tulekaan niin se että poliisi tulee myöhässä voi olla silloin jo liian myöhäistä eli resursseja sinne poliisiin tarvitaan edelleen jatkossa

arvoisa rouva puhemies tosiaan haluan yhtyä niihin kiitoksiin mitä tässä päivän mittaan on on lausuttu sisäministeri petteri orpolle tämän turvapaikkatilanteen hyvästä haltuun ottamisesta ja jämäkästä toiminnasta tässä matkan varrella tämä

tuli kovin yllätyksenä mutta jos vertaamme suomen toimintaa tässä tilanteessa vaikkapa ruotsiin niin siinä selvästi näkee tämän aivan erilaisen haltuun ottamisen kulttuurin mikä meillä suomessa on tämä järjestelykeskuksen perustaminen ynnä muut toimenpiteet kyllä osoittavat sellaista ripeää toimintaa ja asian haltuun ottamista mitä nyt nyt tarvitaan joskin joskin on todettava että työt ovat edelleen kesken sen näemme myös ensi vuoden talousarvioehdotuksesta jossa on kovia määrärahapaineita liittyen näihin vastaanottokeskuksiin ja muutenkin turvapaikanhakijoihin tilanne on tilanne on hankala ja ja varmasti näille rahoille löytyisi muutakin käyttöä mutta tämä tämä asia nyt välttämättä hoidettava kuten se kuuluu kuuluu hoitaa joka tapauksessa tähän turvapaikanhakijatilanteeseenkin liittyvät hyvin pitkälti myös poliisien resurssit poliisien määrärahat on erittäin hyvä asia että meillä nyt on viisikymmentä miljoonaa päätetty tähän sisäisen turvallisuuden edistämiseen käyttää eri tavoin kannan tästä huolimatta huolta poliisien ja poliisitoiminnan riittävyydestä haja asutusalueilla omassa kotikunnassani saarijärvellä toimii vastaanottokeskus jossa on yli kolmesataa turvapaikanhakijaa ja lisäksi pienempiin kuntiin ympärille joissa ei ole omaa poliisiasemaa meillä saarijärvellä vielä on ollaan perustamassa vastaanottokeskuksia koen sen kyllä hankalaksi kun normaalitilanteessakin jo iso osa väestöstä seudullamme kokee tietynlaista turvattomuuden tunnetta mielestäni edustaja juvonen käytti aivan äärimmäisen hyvän puheenvuoron äsken kun hän totesi että turvallisuus on tunnetta tämä korostuu varsinkin tuolla haja lähin poliisi saattaa olla kaukanakin ja varsinkin nyt kun yhdistämme tämän tähän turvapaikanhakijatilanteeseen poliisien resursseista on syytä kyllä huolehtia ja kannan huolta siitä mitenkä haja asutusalueilla nyt pystytään tähän uuteen poikkeukselliseen tilanteeseen vastaamaan pitemmällä aikavälillä kuitenkin tästä hyvästä esityksestä huolimatta on nähtävissä kuten valtiovarainvaliokunnan lausunnossakin todetaan että poliisien määrä määrä tulee tulee taittumaan taittumaan koen koen tämän ongelmaksi ja ja toivon että siihen pystymme pitemmällä aikavälillä sitten uudelleen vastaamaan nythän on puhuttu muun muassa tästä täydennyspoliisijärjestelmästä mutta näen kuitenkin että vakinaisten ammattilaisten riittävästä määrästä huolehtiminen on se ensisijainen tavoite mikä meillä on oltava tällä kehyskaudella kansalaisten turvallisuus koostuu monesta muustakin asiasta kuin poliisista mutta olennaista on nimenomaan se turvallisuuden tunne ja sen synnyttäminen aika harva meistä poliisin palveluita tarvitsee mutta olennaista on se tunne että nekin ovat saatavilla samoin kuin muut turvallisuuteen liittyvät palvelut muun muassa hätäkeskuspalvelut ovat aivan keskeinen keskeinen asia ja kannan kyllä huolta hätäkeskuspalveluiden riittävästä riittävästä resursoinnista oikeastaan nytten kun on tehty merkittäviä uudistuksia tässä meidän hätäkeskusverkossamme on on syytä edelleen kiinnittää huomiota siihen mitenkä hätäkeskustoimintaa kehitetään ja että palvelut saadaan kaikkialla maassa yhtä hyvin arvoisa puhemies vielä aivan aivan lopuksi muutama sana palokunnista ja vapaapalokunnista vapaapalokunnilla on todella merkittävä rooli suomalaisessa pelastustoiminnassa ja suomen pelastuslaitosten toiminnassa tämä on kansainvälisesti kyllä ihailtava järjestelmä ja

kun tullaan itsehallintoa kehittämään ja itsehallintoalueisiin menemään palokunnat ovat myös siinä tarkastelussa pidän sitä erittäin tärkeänä että meillä tulevaisuudessakin vapaapalokunta ja muut sopimuspalokuntatyyppiset toiminnot voisivat säilyä jotta tätä toimintaa voitaisiin edelleen kehittää ja modernissa pelastustoiminnassa ja turvallisuuspalveluissa edelleen hyödyntää

arvoisa puhemies

saa unohtaa että on hyvin mahdollista että meillä on jo maassa muitakin vastaavanlaisia tapauksia kuin nämä kaksi emmekä myöskään tiedä kuinka paljon heitä tulee vielä lisää siksi poliisin mukaan lukien suojelupoliisin huolenaiheisiin ellei voi sanoa jopa hätähuutoihin koskien riittämättömiä resursseja ja lainsäädäntöä joka ei nykyisellään mahdollista poliisin tärkeintä tehtävää ennaltaehkäistä rikoksia on vastattava valtiovallan edustajina olemme vastuussa kansallisesta turvallisuudesta ja on äärimmäisen kuunnella turvallisuusalan asiantuntijoiden ammatti ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia poliisitaustaisena kansanedustajana yhdyn useisiin kollegoilta saamiini viesteihin ettemme todellakaan voi sanoa että maahanmuutto olisi hallittua tällä hetkellä turvallisuusalan ammattilaisilla ei ole resursseja eikä työkaluja riittävästi jotta tietäisimme varmasti ettei terroristeja ole vapaana maassamme tälläkin hetkellä senhän tiedämme että meillä on useampi sata ihmistä joilla on kytköksiä terroristiliikkeisiin kotikaupungistani espoosta on myös lähtenyt isikseen henkilöitä taistelemaan arvoisa puhemies poliisin rajavartiolaitoksen pelastustoimen hätäkeskustoiminnan resurssien on vastattava muuttuneeseen toimintaympäristöön ja esimerkiksi tiedustelulainsäädännön uudistaminen on tehtävä mahdollisimman nopeasti viestejä on tullut jo ennen turvapaikkatulvaa kuinka pienipalkkaiset virkamiehet suorastaan nääntyvät työtaakkansa alla eikä missään nimessä tilanteen tule aiheuttaa työturvallisuusriskiä kuten jo poliisin kentältä on informoitu poliisitoimen momentille myönnetään reilut miljoonaa euroa kolmesataatuhatta euroa lisättiin turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvien tehtävien hoitoon vuoden alusta supo siirtyy omaksi virastokseen ja sille momentille myönnetään nettomäärärahaa hieman vajaa kaksikymmentä miljoonaa euroa valtiovarainvaliokunta lisäsi viisisataatuhatta euroa kyseiselle momentille rajavartiolaitos sai hieman reilut kolme pilkku viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tälle vuodelle yhteensä

miljoonan määrärahan rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvat turvapaikanhakijoiden lisäksi lisääntyneet tehtävät venäjän ja itämeren alueella valiokunnan mietinnön mukaan pelastustoimen ja ja hätäkeskuslaitoksen toimintamenojen riittävyyttä seurataan tarkasti syytä onkin momentille ehdotetaan noin kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa vähemmän kuin tälle vuodelle

vastaanottokeskuksista valiokunta nosti esiin muun muassa niiden ympärille muodostuneen yksityisten yritysten niin sanotun turvapaikkabisneksen jatkossa hankintaprosessiin kiinnitetään huomiota jotta kustannukset saadaan minimoitua ja varmistettua että yritysten toiminta vastaa asetettuja laatuvaatimuksia on unohdettu ympäristönäkökohdat arvoisa puhemies esimerkiksi espoossa siikajärven vastaanottokeskuksen likavesiä oli päässyt läheiseen heinäslampeen asukkaat ovat jatkuvasti nostaneet ongelmia esille mutta kesti pitkään kunnes luona oy reagoi asiaan nyt vesiä siellä tarkkaillaan säännöllisesti mutta ei ole kauaa siitä kun vastaanottokeskuksen lähellä asuva paikallinen asukas kertoi asukasyhdistyksen tilaisuudessa paikallisen pintaveden haisevan ulosteelle ja olevan samean väristä viime viikonloppuna minulle informoitiin vihdissä olevan samaa huolta ympäristöstä siellä niin ikään yksityinen yrittäjä tuo kiinteistöön huomattavasti enemmän asukkaita kiinteistön jätevesikapasiteetti kestää

espoossa kuntapäättäjille on järjestetty laskujeni mukaan kolme eri infotilaisuutta vastaanottokeskuksista kaksi ennen sosiaali ja terveyslautakunnan kokousta ja kerran ennen kaupunginvaltuuston kokousta pidän erikoisena sitä mikä vaientamisen kulttuuri liittyy aiheeseen yhdessäkään näistä tilaisuuksista ei annettu kommentointi tai kysymyspuheenvuoroja kuntapäättäjille

arvoisa puhemies kansanedustajat

seksuaalista häirintää meillä naisilla on tosiaankin turvaton olo huomasin sen eräänä iltana itsekin ulkona ollessani ja havahduin että herranjestas minäkin olen ruvennut tämmöisiä ajattelemaan turvattomuus se on se on vaikea asia johon meidän pitäisi pystyä puuttumaan haluan sitten lisäksi puhua kunnan itsemääräämisoikeudesta ja näistä yksityisistä vastaanottokeskuksista ja siitä että maahanmuuttovirasto ei nykyisin enää tiedustele kuntien mielipiteitä yksityisten vastaanottokeskusten sijoittumisesta kuntaan vaikka kunta joutuu järjestämään palveluita asukkaille esimerkkinä koulu ja päivähoitopalvelut esimerkiksi hyvinkäällä ei ole oltu perustamassa kaupungin tiloihin vastaanottokeskusta me olemme ottaneet viime vuosina kuitenkin noin kaksisataa kiintiöpakolaista ja ensi vuonnakin niitä on tulossa meille kaksikymmentä siitä huolimatta meillä ovat nyt sitten maahanmuuttovirasto ja luona oy perustaneet marraskuun marraskuun puolivälin tienoilla

vastaanottokeskuksen ja sinne mahtuu kolmesataa asukasta tästä tieto kuntaan tuli muutamia päiviä kuin tämä tämä keskus aloitti toimintansa tuossa yhteydessä tämä luona oy on sitten luvannut näille henkilöille myös kaikille asunnot ja työpaikat mikä tietysti on aika erikoinen lupaus ottaen huomioon että arviolta noin viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia heistä tulee saamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen ja muutenkaan tässä työllisyystilanteessa minä en oikein ymmärrä miten miten he voivat tämmöisiä lupauksia antaa täällä on paljon myös alaikäisiä joten joudumme järjestämään heille koulu ja päivähoitopalveluita lisäksi sitten viime viikolla tuli tietoon että hyvinkäälle tulee itse asiassa tänään viidestoista kahdettatoista toinen vastaanottokeskus maahanmuuttoviraston ja metsätähden välisellä sopimuksella metsätähti kuuluu mehiläinen konserniin ja sinne mahtuu kaksisataa asukasta asukkaista nyt ei ole minulla tässä puhehetkellä tietoa keitä keitä he ovat elikkä siinä on viisisataa henkilöä tullut meille noin reilun kuukauden sisällä ja ilman sen suurempaa kyselemistä ja meidän täytyy järjestää kaikkia tarvittavia palveluita tietysti tätä turvattomuusongelmaa on esiintynyt hyvinkäälläkin ainakin facebook ryhmissä ihmiset ovat olleet

pysty sanomaan meillä on sitten vielä lisäksi nyt epäselvä tilanne josta tänään meidän paikallislehtikin soitti minulle ja kyseli onko minulla enempää tietoa meillä on tämmöinen rantasipi hotelli vuodenvaihteessa tyhjentymässä ja on ollut nyt sitten mietteitä ja huhuja siitä että sinnekin saattaisi tulla saattaisi tulla yksityisen toimijan ja maahanmuuttoviraston välisellä sopimuksella vastaanottokeskus ja ollaan oltu siitä vähän huolissaan kun sinne mahtuisi noin kahdeksansataa henkilöä se olisi varmastikin suomen suurin suurin ja isoin vastaanottokeskus ja huolettaa tietysti tämmöisen vastaanottokeskuksen mahdollinen tuleminen turvallisuus ja kaikki nämä häiriötekijät ja tietysti taas tämä palvelurakenne jos tämä toteutuu meille on sitten hyvinkäälle muutamassa kuukaudessa tullut tuhatkolmesataa turvapaikanhakijaa ilman että me olemme voineet mitenkään vaikuttaa ja kunta nyt yrittää vaikuttaa maahanmuuttovirastoon siinä että ei tulisi enää enempää kun meillä tosiaan ovat vielä sitten nämä kiintiöpakolaiset mihin olemme halunneet osallistua ja mitä lähikunnat eivät ole ottaneet juurikaan viime vuosina että että tässä kunnalle käy helposti niin että kunta ei pysty mitenkään tähän vaikuttamaan ja siksi olenkin sitä mieltä että ministeriön tulisi nyt antaa maahanmuuttovirastolle ohjeistusta siitä että kunnalla säilyisivät joka tapauksessa riittävä itsemääräämisoikeus sekä vaikutusmahdollisuudet kunnan alueelle perustettavien yksityisten vastaanottokeskusten ja kuntaan tulevien turvapaikanhakijoiden määrän suhteen

herra puhemies arvoisat

tämän uuden hallinnon hoidettavaksi osaksi tätä uutta väliportaan hallintoa mitä pidän ihan hyvänä asiana siinä mielessä että erityisesti ensihoito on suurimmassa osassa maata juuri pelastustoimen hoidettavana ja tuntuisi vähän luonnottomalta että se olisi eri kokonaisuudessa kuin muu terveydenhuolto myös ensivastetoiminnan merkitys on todella suuri pelastuslaitoksen toiminnassa palo ja pelastustoimen momentilta vähennetään jonkin verran rahaa noin kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa verrattuna tähän vuoteen mutta kuitenkin suurin huolenaiheeni tässä puheena olevalla valtiontalouden kehyskaudella on se miten meidän vapaaehtoisten palokuntalaisten ja puolivakinaisten palokuntalaisten toiminta kehittyy suurimmassa osassa suomea palo ja pelastustoimi on järjestetty vapaaehtoisten ja sivutoimisten palomiesten varaan ja jos meillä tulee sellainen tilanne että jostakin syystä meillä ei enää ole riittävän toimintakykyisiä ja motivoituneita vapaaehtoisia pelastuspuolen ihmisiä niin me tulemme siihen tilanteeseen että todella radikaalisti meidän turvallisuus heikkenee jokainen voi kuvitella miten valtaisat kustannukset julkiselle taloudelle tulisi siitä jos yhtäkkiä jouduttaisiin hankkimaan ammattipalomiehet näiden lukuisten vapaaehtoisten tilalle siksi peräänkuulutankin sitä että me pystyisimme kaikin keinoin tukemaan tätä vapaaehtoista sopimuspalokunta ja vapaapalokuntatoimintaa arvoisa puhemies huoleni palo ja pelastustoimen osalta koskee myös hätäkeskuslaitoksen jatkoa valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään on todennut että hätäkeskuslaitoksen rahoitus on varsin niukkaa ja hallituksen tulisi seurata miten nämä resurssit riittävät tulevina vuosina kaikkien pitää ymmärtää se että kun me puhumme sisäisestä turvallisuudesta on se poliisitoimea tai palo ja pelastustoimea kaikki toiminta lähtee siitä hätäkeskuksesta liikkeelle siellä arvioidaan miten suuri hätä on päällä minkälainen yksikkö tulee paikalle vai onko kysymyksessä vaikka hätääntynyt ikäihminen joka vain tarvitsee keskusteluapua erittäin vaativa vaihe tämä hätäkeskuksen vaihe

nyt jonkin verran sisäministeriön sisäisessä toiminnassa olen saanut tietoa että jatkossa olisi esityksiä poliisihallinnon sisällä että joitakin pieniä poliisiasemia laitettaisiin kiinni hyvinkin vähäisen säästön takia pidän kyllä sitä aivan vääränä signaalina tässä ajassa jossa kuten täällä lukuisista puheenvuoroista on kuultu turvattomuus kansalaisten keskuudessa vain lisääntyy

maahanmuuttopolitiikasta ja turvapaikanhakijoitten tilanteesta omassakin kotikaupungissani kauhavalla on nyt toiminut vastaanottokeskus muutaman kuukauden ja suuremmilta ongelmilta on onneksi toistaiseksi vältytty ja toivotaan että jatkossakin pärjäämme turvapaikanhakijakriisi on luonut paineita useammallekin sisäministeriön toimialalle niin rajavartiolaitokselle poliisille kuin myös pidän erittäin tärkeänä sitä että kun nyt alkaa se vaihe että ruvetaan kuulemaan ja kuulustelemaan näitä ihmisiä ovatko he todella avun tarpeessa vai eivät niin nämä kuulemiset toteutettaisiin vastaanottokeskuksissa eikä näitä ihmisiä kuljetettaisi junalla tai bussilla helsinkiin kuulemisiin näin se tällä hetkellä toimii ja se on kyllä julkisten varojen haaskausta ja se on byrokratiaa

maahantulokeskusteluun ja maahanmuuttokeskusteluun ja rasismikeskusteluun turvallisuuskeskusteluun jota täällä salissa on käyty minua jotenkin herätteli tällä viikolla iltalehden juttu jossa vuosikausia suomessa asuneet maahanmuuttajat kertoivat että heidän lapsiaan on ruvettu nimittelemään koulussa ja heille on sanottu että lähtekää pois suomesta vaikka he ovat syntyneet suomessa kyllä se kosketti minua jollakin tavalla

joka on kantaväestön rasismia maahanmuuttajia kohtaan mutta myös liittyen tähän ilmiöön mistä täällä moni edustaja on puhunut että maahanmuuttajat eivät kunnioita meidän tapojamme tämäkin rasismi pitää kitkeä maahanmuuttajien pitää ymmärtää että me suomalaiset olemme yksilöitä ja meillä on täällä pitkäaikainen hyvä kulttuuri ja kehittynyt yhteiskuntajärjestelmä ja oikeusjärjestys valitettavasti myös maahanmuuttajien keskuudessa on rasismia

saatu näihin vastaanottokeskuksiin jos palautuksia ei hoideta fiksusti tämä homma karkaa käsistä ja toistaiseksi ainakin viranomaiset ovat toimineet hyvin haluan loppuun vielä kiittää myös sisäministeri petteri orpoa tilanteeseen nähden riittävän ripeistä toimista tässä yllättävässä tilanteessa

arvoisa herra

suomessa on perinteisesti voitu luottaa siihen että poliisin saa tarvittaessa paikalle nopeasti hädän hetkellä kukaan ei halua pohtia onko poliisilla tarpeeksi resursseja tehtävänsä hoitamiseen on huolestuttavaa että kehyskaudella poliisin määrä uhkaa laskea jopa alle seitsemäntuhannen poliisin määrän poliisien väheneminen on myrkkyä kansalaisten arjen turvallisuudelle ja myös poliisin omalle työturvallisuudelle poliiseja jää eläkkeelle arviolta noin

hallitus on esityksessään puolittanut poliisikoulutuksen aloituspaikkamäärät kuluvan vuoden tasosta sataankuuteenkymmeneen aloituspaikkaan vuodelle kaksituhattakuusitoista esitetty sadankuudenkymmenen aloituspaikan määrä ja siihen suhteutettu rahoitus ei tule riittämään edes eläkepoistuman kattamiseen poliisimäärä uhkaa näin laskea nykyisestä jopa miltei tuhannella poliisilla tällä poliisien määrällä nykyistä sisäisen turvallisuuden tasoa ei ole mahdollista ylläpitää poliisien määrä on suomessa varsin matalalla tasolla jo nykyään kun poliisien vertailee eurooppalaisten vertailumaiden välillä haasteet poliisien tehtäväkentässä eivät ole vähentyneet pikemminkin päinvastoin poikkeustilanteet kuten tämänhetkinen turvapaikanhakijoiden määrän huomattava lisääntyminen lisäävät myös poliisin tehtäväkentän moninaisuutta entisestään sdp esittää poliisikoulutuksen aloituspaikkojen vähenemisen perumista sillä poliisin lakisääteisten tehtävien hoitamiselle poliisikoulutettavien määrän lasku on todellinen uhka poliisin on näyttävä suomalaisen ihmisen arjessa heille on on annettava riittävät resurssit tehtäviensä hoitoon tehtävien vaatimalla tarkkuudella ja asiantuntemuksella jotta poliisien määrä voitaisiin säilyttää edes nykyisellä tasolla pitäisi vuosittain saada valmistumaan noin kolmesataa uutta koulutettua poliisia poliisikoulutuksen aloituspaikkojen väheneminen on kestämätön kehityssuunta kun samaan aikaan poliisien tehtävät lisääntyvät ja entisestään monimutkaistuvat

arvoisa herra puhemies tänään tässä salissa sisäministeriön pääluokan kohdalla on käyty keskustelua aika paljon maahanmuutosta turvapaikanhakijoista ja tahdoin ihan varsinaisen puheenvuoron myötä tulla hieman sanomaan tästä asiasta minun mielestäni syystä esimerkiksi perussuomalaiset ovat esittäneet vahvan huolensa turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä mutta näin ollen voisi kuvitella että perussuomalaiset tekisivät muun muassa kaikkensa ilmastonmuutoksen estämiseksi sekä kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseksi perussuomalaiset kyllä sanovat että ihmisiä pitäisi auttaa heidän kotimaissaan mutta valitettavasti toivon tämä teidän politiikkanne edustaa sellaista linjaa joka ajaa ihmiset pois heidän kotiseuduiltaan kun ihmisten elämän edellytykset häviävät heidän kotiseuduiltaan jos nyt perussuomalaisten mielestä maahanmuuttotilanne on hallitsematon voitte olla aivan varmoja siitä että ilmastopakolaisuus muuttaa tilanteen niin että nykytilanne on vain murto osa tulevaisuuden kansainvaelluksista valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt arvioi että onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten hyvinvointia tässä yhteydessä pitää nimenomaan keskittyä siihen hyvään kotouttamiseen suhtauduin äärimmäisellä lämmöllä siihen kun työministeri jari lindström kiitteli vihreiden vaihtoehtoa nopean kotouttamisen ohjelmasta hän avoimin mielin ei puhunut siinä hölmöläisyydestä vaan otti sen vastaan ja sanoi että hän perehtyy asiaan kiitoksia siitä ja pääpointtihan tässä ohjelmassa on nimenomaan se että laittomia turvapaikanhakijoita ei maapallolla ole edes olemassa kaikilla on oikeus hakea sitä turvapaikkaa joko se myönnetään tai sitä ei myönnetä mutta se hakemus se prosessi pitää saada mahdollisimman nopeasti käsiteltyä se on veronmaksajien se on suomen yhteiskunnan ja myös turvapaikanhakijan etu ja kun tämä ihminen on vastaanottokeskuksessa hänen osaamisensa pitäisi pystyä aina arvioimaan mikään ei ole niin turhauttavaa kuin olla kuukausikaupalla jossain kaukana eikä tiedä perheestään oikeastaan mitään eikä pääse hyödyntämään sitä osaamistaan mitä on meille tulee valtavasti työikäisiä korkeasti koulutettujakin ihmisiä suomeen ja heidän työpanoksensa pitäisi saada mahdollisimman nopeasti

viisi keskeistä askelta tähän hyvään kotouttamiseen mikä palvelee sekä suomen kansallista etua että myös turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien hyvinvointia ja etua aina ensimmäinen asia on koti jokainen tulija ansaitsee kodin paikan johon asettua ja alkaa rakentaa uutta elämää ilman sitä kotia ei ole mitään kotoutumista toinen asia on kieli kotimaisten kielten oppiminen on avain arjen sujumiseen työskentelyyn ja ihmissuhteiden luomiseen riittävä suomen tai ruotsin kielen taidon tarjoaminen kaikille maahanmuuttajille on sekä heidän koko suomalaisen yhteiskunnan etu kolmas asia on koulutus suomessa ei pärjää ilman koulutusta koulutus mahdollistaa työllistymisen auttaa kotoutumisessa ja ehkäisee syrjäytymistä neljäs asia on työ on totta kuten moni edustaja tässä salissa on sanonut että maahanmuuttajien työllisyysaste on koko väestöä matalampi mutta mitä pidempään maassa oleilee sitä korkeammaksi se nousee tähän viittasi muun muassa se vattin tutkimus missä on kymmenien vuosien analyysi taustalla ei tarvitse puhua mututuntumalta ei tarvitse viitata kaverin poikaan joka on rajalla töissä voi myös hyödyntää tutkittua tietoa ja viimeinen asia on yhteys paikallisiin ihmisiin yhteisö rakentaa aina sen kodin satunnaiset kohtaamiset ystävyyssuhteet ja yhdessä tekeminen tukevat suomeen asettumisessa tässä muun muassa kolmas sektori harrastukset erilainen yhteinen toiminta tukevat niitä yhteyksiä joiden kautta jokainen pystyy rakentamaan sen oman elämänpiirinsä jos me oikeasti tahdomme auttaa sekä suomea taloudellisesti että myös tänne tulevia ihmisiä sanomme heille tervetuloa että he kotoutuvat jotta he voivat yhdessä auttaa tätä suomi laivaa sekä itseään

vain yhteen asiaan puutun jos ihminen tulee tekemään suunnitellusti kuukauden kahden kuukauden kolmen kuukauden työkeikan se on täysin eri asia kuin se jos koti tuhoutuu ympäriltä ja lähtee sodan keskeltä jonnekin päin hakemaan turvaa jotta ei joutuisi mustan partion valinnan eteen joko tulet mukaan isisin riveihin tai kuolet kotiovellesi jos tarjotaan mahdollisuus hakea mantereitten läpi jostain turvallista paikkaa minne myöhemmin voidaan tuoda perhekin mukaan sitä ei voi verrata kuukauden kahden kuukauden kolmen kuukauden työkeikkaan joka on sovittu ja suunniteltu etukäteen tässä vaiheessa välttäisin kaikkien ihmisten leimaamista välttäisin eri ihmisryhmien vertaamista toisiinsa ja jälleen kerran tutkittua tietoa se on parempi kuin hutkittu tieto ja mututuntuma

herra puhemies kyllä minusta edustaja hakkarainen on nyt ihan oikeilla jäljillä en tiedä tuliko meille kaikille läpi se viesti mutta olen kyllä itse asiassa aika lailla samaa mieltä hänen kanssaan siitä että juuri näitä hot spoteja pitäisi saada perustettua sinne välimeren ympärille ja siellä sitten katsottaisiin ketkä tulevat eurooppaan ja todellakin tarjotaan turvapaikka ennen kaikkea naisille ja lapsille niin kuin edustaja hakkarainen sanoikin kyllä olisi varmasti syytä kohdentaa meidän kansallisia rahojamme ja erityisesti euroopan unionin rahoja siihen että tämä homma saataisiin toimimaan tietysti outoa että kreikan valtio joka on tämän ongelman kohdannut jo kauan sitten ei ole saanut tätä järjestelykeskusta toimimaan niin että tulevat nyt sitten tornioon katsomaan tilannetta työ myös kotouttaa olen tästä samaa mieltä myös edustaja hakkaraisen kanssa meillä kauhavalla nämä turvapaikanhakijat tekevät falafelia ja siellä pesukoneella pyörittävät pientä pesulaa ja kyllä se pitää porukkaa rauhallisena nostaa itsetuntoa työ on parasta kotoutumista niin turvapaikanhakijoille kuin muillekin maahanmuuttajille

kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta aika paljon ja jutellut myös rauhanturvaajien kanssa ja sama viesti toistuu nämä kuolemanpartiot monilla isisin alueilla kiertävät ovelta ovelle keräävät nimenomaan ne nuoret miehet ja monet nuoret naiset jopa pyrkivät ja myös vanhemmatkin naiset pyrkivät saamaan nimenomaan nimenomaan tämän ikäiset nuoret miehet pois jotta jotta he he eivät joudu näihin riveihin on varmasti tilanne se että monet saattavat tarttua viimeisenä keinona myös aseisiin sukupuoleen katsomatta

arvoisa puhemies budjetin todennäköisesti epävarmin osa liittyy nimenomaan maahanmuuttokriisistä ja turvapaikanhakijoiden lukumäärästä aiheutuvien kustannusten arviointiin näiden budjettilukujen lähtökohtana on maahanmuuton osalta pidetty viittätoistatuhatta uutta turvapaikanhakijaa mutta valitettavasti tähän arvioon liittyy lukuisia ja suuria epävarmuustekijöitä ainakin tämän vuoden turvapaikanhakijamäärään verrattuna tämä arvio on melko maltillinen kustannusarvioiden osalta kyse on useiden satojen miljoonien eurojen kokonaisuuksista ja samalla lisävelanottotarpeesta mikäli turvapaikanhakijoita tulee maahamme selvästi arvioitua enemmän lisäksi kuluihin vaikuttavat muun muassa turvapaikkahakemuskäsittelyn nopeus sekä kielteisen päätöksen saaneiden palautusprosentti tilanteen saamiseksi hallintaan hallitus on onneksi päättänyt ryhtyä toimiin muun muassa vetovoimatekijöiden karsimiseksi käsittelyaikojen nopeuttamiseksi ja kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden tehokkaaksi palauttamiseksi nämä ovat esimerkkejä hallituksen viime viikolla julkistamasta kohdan turvapaikkapoliittisesta ohjelmasta josta kiitokset hallitukselle ja kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin on todettu on perusteettomasti turvapaikkaa hakeneiden henkilöiden määrää kenties mahdollista hillitä lisäämällä kohderyhmälle suunnattua tiedotusta maamme oloista ja turvapaikan saamisen edellytyksistä arvoisa puhemies varsin keskeinen on myös ensi vuoden talousarvioesityksessä mainittu päivitetty terrorismin torjuntastrategia jolla jatketaan väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa myös väkivaltarikollisuutta torjutaan yhtenä painopisteenä vakavat väkivaltarikokset nämä ovat erittäin tärkeitä toimia erityisesti juuri nyt kun suomalaisten turvallisuudentunne on kärsinyt pahan kolauksen aivan kuten edustaja juvonen aiemmin totesi kieltämättä satsaukset voisivat olla suurempia

puhemies edellisessä puheenvuorossa nostin ikääntyneisiin kohdistuvat väkivaltateot esille ja kiitän kaikkia niitä edustajia jotka kuuntelivat puheenvuoroni ja ja kommentoivat sitä haluan nostaa tässä esille myös tämän toisen puolen asiaan liittyen eli nämä omaisuusrikokset poliisiammattikorkeakoulun tilastot vuodelta kaksituhattaneljätoista olivat aika karuja niiden mukaan varkaudet ja törkeiden varkauksien varkauksien määrät olivat kasvaneet viimeisten viiden vuoden aikana viidenneksen ja olisikin mielenkiintoista seurata myös tulevaisuudessa mihinkä suuntaan nämä rikostilastot alkavat menemään yli kuusikymmentäviisi vuotiailla on suuri uhka joutua omaisuusrikoksen uhriksi

ei pystynyt saamaan tätä henkilöä koskaan kiinni ja nämä nämä ihmiset sitten menettivät rahansa ikääntyneiden ja vammaisten oikeusturvassa on ongelmia rikosilmoitusten tekeminen ja tutkintaprosessin aloittaminen on haasteellista ja todistajalausuntojen antaminen no siihen tietysti vastataan tein asiasta kirjallisen kysymyksen edellisellä kaudella ja internetin välityksellähän nämä hoituvat mutta täällä on tänäänkin puhuttu siitä että eivät kaikki ikäihmiset ole siellä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva sisäministeriön pääluokka on äärimmäisen tärkeä pääluokka tänä päivänä

varmaan kaikki olemme samaa mieltä että tämän tärkeämpää asiaa kuin sisäinen turvallisuus tällä hetkellä tässä maassa ei ole ensinnäkin muistan kun entinen komentaja eversti martti kukkonen virassa ollessaan aina aloittaessaan puheenvuoroja kotimaakunnassani pohjois karjalassa aloitti puheen usein sanomalla että rajalla on rauhallista monesti jäin miettimään noita sanoja mitä ne tarkoittavat mutta se selvisi aika nopeasti eversti kukkosen puheesta että rajalla rauhallista tarkoittaa sitä että meillä on turvallista elää pohjois karjalassa ja sitä samaa totta kai koko rajavartioston valvomalla alueella suomen rajoilla siksi rajavartiosto saa pientä määrärahalisäystä että pystyy hoitamaan tehtävät suomen ulkorajoilla niin turvallisesti että tässä maassa on rajoilla todella rauhallista se että poliisi tulli ja raja tekevät yhteistyötä tässä maassa on äärimmäisen tärkeä asia ja vaikkakin pienet määrärahalisäykset tulevat ne tulevat erittäin suureen tarpeeseen ja tässä maassa pitää valmistautua myös siihen että tarvittaessa voimme tarvittavilla lisäbudjeteilla osoittaa lisämäärärahoja sen tilanteen mukaan mikä rajoilla on pitää muistaa että itsenäisen valtion yksi tärkeä tunnusmerkki on että se pystyy valvomaan rajansa niin maalla merellä kuin ilmassa tämä rajavartiolaitoksen osuus kuuluu tähän maa ja merirajojen valvontaan siksi on tärkeää että rajoilla on rauhallista ja saadaan sen verran määrärahoja lisää että on riittävä miehistö ja ennen kaikkea riittävän hyvä kalusto toki tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ovat vähäisiä mutta kuitenkin tulevat erittäin suureen tarpeeseen ja kuten sanoin niin mahdollisuuden lisäbudjetteihin pitää olla aina olemassa toisena asiana arvoisa puhemies on tämä poliisitoimeen tuleva pieni lisämääräraha kolmesataatuhatta euroa ja kuten valtiovarainvaliokunta toteaa omassa mietinnössään viranomaisilla pitää olla riittävät määrärahat ja mahdollisuudet hoitaa niille annetut tehtävät riittävän hyvin kuten tiedämme poliisin tehtävät tänä päivänä ovat erittäin moninaiset ja tässäkin keskustelussa monesti on viitattu turvapaikanhakijoiden aiheuttamiin häiriöihin kyllä me suomalaisetkin osaamme häiriöitä tehdä ei sen puoleen olkoonpa niin niin tai näin poliisin on pystyttävä tarjoamaan turvallisuuspalveluja kaikkialla tässä maassa tasapuolisesti kotikunnassani ilomantsissa kuten myös

outokummussa poliisiasemaa ollaan lakkauttamassa näistä toivoisin että sisäministeriö keskuudessaan harkitsee koska kysymys on puhtaasti paikallisesta turvallisuudesta jos poliisiasema häviää se on itsestäänselvyys että poliisin palvelujen saatavuus heikkenee ja se vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen ja se on väärin tässä maassa pitää poliisitoimen toimia kaikkialla hyvin toivon että tämä asia ymmärretään myös tämän eduskunnan aikana tulevia budjetteja tehtäessä kun sisäisen turvallisuuden selontekoa lähiaikoina tullaan tässä talossa tekemään niin näihin asioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota että pystymme turvallisuuden takaamaan kaikkialla tässä maassa hyvällä tasolla tässä asiassa ei mielestäni saa tinkiä yhtään arvoisa puhemies mitä tulee sitten tiedusteluun meillähän on puolustusvoimien puolella ja myös rajavartioston puolella tarvetta hoitaa tiedustelu niin että pystymme varautumaan ulkopuolelta tuleviin uhkiin jo hyvissä ajoin etukäteen tietoverkkojen kautta tulevat hyökkäykset tulevaisuudessa kuten edustaja jyrki kasvi tässä samaisessa salissa tänä päivänä totesi jossakin puheenvuorossaan se uhka mikä sieltä tulee voi olla jopa suurempi uhka kuin mikä fyysinen uhka rajoihimme rajoihimme kohdistuu tämän takia on tärkeää että myös nämä lait jotka koskevat tiedustelua tietoverkoissa pitää tässä talossa panna kuntoon niin että meidän rajavartiolaitoksen virkamiehillä tullin virkamiehillä poliisivirkamiehillä ja puolustusvoimilla on riittävät valmiudet hoitaa tehtäviään ja harjoittaa tiedustelua etukäteen suojelupoliisi aloittaa tulevana vuonna omana virastonaan ja saa viisisataatuhatta euroa huomenlahjaa tehtävänsä hoitamiseen ja suojelupoliisinkin tehtävien kannalta

tapahtuvaan tiedusteluun liittyvät lainsäädännöt pitää laittaa kuntoon ilman toimivaa verkkotiedustelua nykymaailmassa ei pärjää pitää muistaa että suurvallat ja kaikki euroopan maat sijoittavat näihin asioihin suuria määrärahoja ja saavat näin ollen etukäteen tietoa tulevista uhkista jos tämä verkkotiedustelu ei toimi niin sitten muukin tiedustelu rajojen turvaaminen ja yleensä järjestyksenpito maassa on vähän heikommalla tasolla toivon että näissä asioissa eduskunta on tulevissa lainsäädäntöhankkeissa yksimielinen

edustajaa siirtymään puhujapönttöön

no niin arvoisa puhemies jos täältä tämä puhe kuuluisi paremmin sanoin tosiaan että meidän omassa kunnassa on tämä yksityisen järjestämä vastaanottokeskus täytyy sanoa että homma ei ole hoitunut niin kuin oli tarkoitettu tuntuu että rahat kyllä kelpaavat mutta sitten ei ole henkilömitoitusta siellä oli niin sanotusta kortistosta otettu työntekijöitä jotka eivät tienneet tuon taivaallista mitään ja tulkki on erittäin tärkeä kun tulee toisesta maasta suomen kieltä ja se on tietysti itse kullekin karmea paikka ja erilaisia ohjaajia tarvitaan myös mikä on puuttunut tällaisissa vastaanottokeskuksissa jollainen meilläkin on toistasataa ihmistä ja yli neljäkymmentä lasta kyllä pitäisi olla ympärivuorokautinen valvonta kyllä siellä sitten kävivät tampereeltakin tuommoinen sata kilometriä poliisipartiot näissä vastaanottokeskuksissa sinne ei mennä yhdellä poliisipartiolla vaan menee aikaa että tulee kaksi kolme tämä on kyllä kustannuskysymys senpä takia kun täällä on puhuttu kotouttamisesta on paljon tärkeämpää että saadaan nämä palautuspäätökset nopeasti toimeen se on näille turvapaikanhakijoille hyvä ja sitten viranomaisille hyvä jotka tänne suomeen jäävät ovat sitten eri asia heitä kotiutetaan meillä esimerkiksi on yhdeksäntoista lasta jotka opiskelevat meidän yhtenäiskoulussamme ja sitten myös on paljon tätä vapaaehtoistoimintaa niille jotka harrastavat käsityötoimintaa naisille on salivuoroja ja tällaista että meidän kuntamme ottaa vastaan mutta kiitosta ei kyllä näille vastaanottokeskuksille tosiaan anneta kaiken kaikkiaan kyllä tämä meidän kukkaroa kukkaroa litistää entisestään ja sitä ei tiedetä ovatko ensi vuodeksi

omasta kansasta ei välitetä vaan ensisijaisena on se että asiat menevät hyvin mutta tässä pitää ottaa rauhallisesti niin kuin sanoin meistä ei kukaan tiedä mistä nämä turvapaikanhakijat ovat lähteneet minkälaisista olosuhteista on varmaan niitä jotka ovat lähteneet niin sanottuja parempia maita katsomaan mutta on tosiaan hädässä olevia ihmisiä että

arvoisa puhemies

oliko se noin viisituhatta turvapaikanhakijaa polkupyörillä ja tämä tilanne saatiin pysäytettyä kun oli pakko pysäyttää turvallisten maiden läpi tuleva turvapaikanhakijavirta on voitava estää tarvittaessa tarvittaessa jopa pikakäännytyksillä toimenpiteisiin on alettava heti ettei tilanne pääse yhtä pahaksi kuin ruotsin rajalla jos venäjän raja pettää niin tulijamäärät voivat olla todella suuret paljon suuremmat kuin ruotsin rajan kautta tulleet venäjän viranomaisten kanssa on käytävä tiukat keskustelut tästäkin asiasta tilanne herättää ihmetystä koska esimerkiksi sallan rajan kohdalta todella tarkasti valvottua rajan ylitys normaalioloissakin vaatii hyvin tarkat paperit ja rajan ylittäminen ei ole tosiaankaan helppoa kantalahdesta on noin sataviisikymmentä kilometriä matkaa alakurtista seitsemänkymmentäviisi kilometriä ja välillä täysin asumatonta ja siellä on monet vartiointipaikat välillä kaikki asutus venäjän puolella on todella kaukana rajasta ja nyt rajalle sitten yhtäkkiä ilmestyy polkupyörillä turvapaikanhakijoita venäjän rajan ylityksiä näyttää vain kahden pohjoisen ylityspaikan kautta eli raja joosepin ja sallan kautta aluksi oli vain raja joosepissa nyt on ollut sallassakin siinä meitä lähellä tässä on menossa testi johon meillä tulee olla valmiudet vastata tiukasti meillä pitää olla selvä viesti että tätä kautta ei kannata lähteä tulemaan suomen puolelle jo nyt on onneksi saatu aikaiseksi kielteisiä turvapaikanhakupäätöksiä venäjän puolelle mutta viesti pitää olla jo siinä vaiheessa kun he ovat tulossa suomen puolelle norja on alkanut käännyttää turvallisista maista tulleita turvapaikanhakijoita takaisin ei silti voine vakavissaan väittää että norja toimisi kansainvälisten velvoitteiden vastaisesti rajanaapureitten tulisi tehdä yhteistyötä ja pyrkiä yhtenäiseen linjaan tämä venäjän rajan ylitse tuleva tilanne on keskusteluttanut paljon kotiseudullani itä lapissa ja jopa täällä kuudennessa kerroksessa kiitokset vain ystäville jotka ovat tästä asiasta ottaneet kantaa ja ja keskustelleet kanssani kotoani on matkaa sallan rajalle vain kolmekymmentäkaksi kilometriä rajanylityspaikalle ja meillä tähän aikaan ei tosiaankaan ajeta enää polkupyörillä meillä on neljäkymmentä senttiä lunta tällä hetkellä kolmattakymmentä astetta pakkasta ja nytten tullaan sinne rajalle polkupyörillä onko tässä oikeasti enää mitään järkeä kyllä on pystyttävä puuttumaan tähän tilanteeseen tämä saattaa olla oikeasti turvapaikanhakijoille jo jo turvallisuustekijäkin

ainoa kestävä ratkaisu on rauhan palauttaminen kriisialueille ja pakolaisia on autettava niin lähellä kotiseutuaan kuin mahdollista pakolaispolitiikasta päätettäessä tulee nämä lähtökohdat aina huomioida ihmisten huoli kantokyvyn riittävyydestä ja ja levottomuuksien lisääntymisestä ei ole perusteeton ja se on otettava vakavasti on selvää että rasismi on aina ja ehdoitta tuomittava suomalaisessa yhteiskunnassa mutta kaikkea maahanmuutto ja

leimata rasismiksi

täällä on tänään puhuttu paljon sisäisestä turvallisuudesta oikeammin pitäisi puhua sisäisestä turvattomuudesta kuten monet muut täällä myös minä saan päivittäin postia kansalaisilta jotka kertovat pelkäävänsä omasta tai perheensä tai läheistensä puolesta arvoisa puhemies erityinen huoli on myös kuntapäättäjän näkökulmasta se ettei kuntapäättäjiltä kysytä mielipidettä vastaanottokeskuksen perustamisesta paikkakunnalle näin sen ei pidä olla ei voi olla oikein että laskut kotouttamisesta ja kotouttamisen jälkeen lankeavat lopulta kuntalaisten maksettaviksi esimerkki eräästä tavallisesta kansalaisesta joka maksaa veronsa kuntaan esimerkki tällaisesta heinolasta entiseen reumasairaalaan on sijoitettu parisataa turvapaikanhakijaa viesti sieltä kuntalaisilta on että erityisesti sekä lapset että vanhukset pelkäävät pelkoa aiheuttavat isoina ryhminä liikkuvat turvapaikanhakijamiehet näistä joukoista on kuulunut huutelua seuraamista koskettelua jopa kuvaamista ja käsiksikäymistä pienen alakoululaisen koulumatka kulkee tällaisen vokin ohi metsäistä tietä noin kolmen kilometrin matkan ajan koulukyytiä ei kunta järjestä ja kouluun ei uskalla enää mennä kävellen mikä neuvoksi onko paikkakunnalta muutto ainoa ainoa vaihtoehto onko niin että atomivoimaloiden turvavyöhykkeiden alueille tai muihin kansallisesti tärkeille alueille vastaanottopaikkoja ei voi perustaa onko niin että vain tällaisissa paikoissa asuvat kokevat jatkossa olonsa turvallisiksi
edustaja hakkarainen

arvoisa puhemies

miljoonaa olen koko päivän kuunnellut puheita ja muutamia huomioita nyt on alettu naukumaan että tilanne lähti käsistä kymmeniä kertoja salissa on sanottu että tämä tuli yllättäen miksi tästähän perussuomalaiset on varoittanut jo aho on kirjoittanut scriptaansa vuodesta kaksituhattakolme lähtien tästä kyseisestä asiasta me olemme siitä varoittaneet meidät leimattiin ainoastaan rasisteiksi ja niin edelleen mikä on tilanne olisi silloin pitänyt kuunnella mitä

nyt on housuissa sitten jo kauan on ollut tiedossa että kansainvaellus varsinkin lähi idästä ja pohjois afrikasta on meneillään se on ollut jo kauan aikaa esimerkiksi turkissa on miljoonia siirtolaisia odottamassa sitä hetkeä kun eu on tarpeeksi hajanainen ja voimaton ja padot aukeavat tänä kesänä ne aukesivat ja tämä on vasta ensimmäinen aalto kun kesä tulee välimeri lämpiää niin sieltä tulee toinen aalto jos tälle ei saada mitään niin kyllä rahaa uppoaa

keväällä tuli jo paateilla yli välimeren italian lampedusaan iso määrä porukkaa ja eu ei millään tavalla ja tämä on vasta alkusoittoa sille mitä tulevaisuudessa on salissa on tänään kymmeniä kertoja toisteltu myös sitä että suomessa on nyt poikkeuksellinen tilanne ikään kuin tämä poikkeuksellisuus menisi jotenkin itsekseen ohi ei mene vaan ilman nopeita kiristystoimia

poikkeuksellisesta tulee pysyvä asiantila ja kierre syvenee vuosi vuodelta kuten ruotsissa

arvoisa puhemies piti oikein tänne pönttöön tulla kun ajattelin että ei ehkä tuossa kahdessa minuutissa

meillä ei minkäänlaisia turvallisuusriskejä ole kun sinne ei pakolaisia tarvitse ottaa jotenkin ajattelin että se vastaa hyvin vähän sitä näkökulmaa ja kuvaa jonka satakuntalaiset ovat ainakin minulle välittäneet kyllä tämä aika ja tähän aikaan liittyvät turvallisuusuhat

äskeinen puhuja jolle välikommentteja halusin tässä huudahtaa ei enää ole paikalla mutta se on sanottava että edustaja juvonen kuitenkin minusta hyvin äsken puhui siitä minkälaiset turvallisuusuhat tässä yhteiskunnassa ovat niitä olennaisia kyllä minä kiinnittäisin huomiota erityisesti ihmisten kokemaan turvallisuudentunteeseen jolle me kansanedustajat myös voimme paljon tämä aika jossa turvallisuudesta keskustellaan on jostakin varsin värittynyttä ja myöskin ne turvallisuusuhat joista me täällä mielellämme paasaamme ovat monella tavalla hiukan filteerattuja puhujasta riippuen arvoisa puhemies ensinnäkin on syytä kiinnittää huomiota kun sisäministeriöstä puhumme poliisin resursseihin en varmasti ole ensimmäinen ihminen joka kuvittelisi olevansa täällä kovasti puhumassa poliisiasioista mutta kyllä nyt on aika sellainen että on pakko kysyä teiltä

että poliisitoimen toimintamenoja ei voi nostaa erityisesti niillä alueilla joilla me koemme että poliisia tarvittaisiin kansallisen eettisen omantunnon vahvistamiseksi tällöin minä puhun siitä että kun viime hallituskaudella harmaan talouden torjuntaan satsattiin erittäin paljon se oli yksi viime hallituskauden kärkihankkeista niin nyt me olemme koko läpi tällä perusporvaripohjalla sitä ettei millään haluta satsata siihen että poliisilla olisi riittäviä toimintamäärärahoja ja minun järkeeni ei käy kerta kaikkiaan se vuosittaiset kahdenkymmenen miljoonan lisäkustannukset maksoivat moninkertaisesti takaisin ja nyt me jatkuvasti joudumme peräämään sitä että poliisilla olisi riittävät määrärahat siihen että harmaata taloutta ei vain torjuta vaan käytännössä pystytään myöskin puuttumaan siihen että nämä isot konnat jäävät kiinni ja nyt minusta on tärkeää että poliisille yli neljä miljoonaa pitäisi laittaa rahaa jotta me pystyisimme pitämään huolta siitä että me vahvistamme tätä kansallista omaatuntoa myös tältä osin ei voi ajatella että kaikki pienituloiset köyhät työttömät

ja sen takia minusta kansallisen moraalin kannalta on erittäin tärkeätä että nämä poliisin määrärahat olisivat riittävät ja nyt niin ei käy minusta me kaikki joudumme tuntemaan tästä vastuuta ja myöskin häpeää myös siltä osin poliisin määrärahoista kun puhutaan olisi kiinnitettävä huomiota siihen että on järjetöntä että poliiseja ei kouluteta tarpeeksi jotta poliiseja

ja naisia tulevaisuudessa olisi riittävästi nyt me tiedämme jo että edes eläkepoistuma ei tule hoitumaan tällä nykyisellä koulutettavien määrällä arvoisa puhemies maahanmuutosta sanoisin pari sanaa mutta viisi minuuttia tulee täyteen ja nuijanvarsi näyttää kohta kopisevan joten totean maahanmuutosta vain sen että on ikävää että ei varata riittäviä resursseja kotouttamiseen ja nämä kotouttamisen puutteet tulevat meille kalliiksi ja hyvin on puhuttu mutta ei ole puhuttu siitä missä ne rahat ovat siihen kun puhutaan hyvin eli vastuuta myös

tästä turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta olen kotiseudullani lapissa käynyt käynyt tutustumassa kemijärvellä ja rovaniemellä turvapaikanhakijoitten tilanteeseen ja kokonaisuuteen siellä ja olen ottanut sitten vahvasti kantaa näitten asioitten järjestelyyn ja hoitamiseen ja nyt haluan ottaa ottaa esille kaksi asiaa nimittäin

ja sitten työharjoittelun ensinnäkin tämä olisi tärkeää että näille turvapaikanhakijoille järjestettäisiin mahdollisuus netin kautta kun se tapahtuu netin kautta niin silloin se ei todellakaan vaadi suuria kustannuksia meillä on käytössä joka järjestelypaikassa hyvät

ja sitten lisäksi ihmisillä on käytettävissä jo aika hyvät laitteet sinne on järjestettävissä laitteita että neljä tuntia vuorokaudessa onnistuisi tämä netin kautta opiskelu ja sen jälkeen olisi pienimuotoinen kielitesti jonka jälkeen olisi mahdollisuus lähteä harjoittelemaan työelämään vertaisin tässä siihen että meillä on suomessa paljon opiskelijoita joitten harjoittelusta ei makseta mitään se on sopimus opiskelijoitten koulun ja sitten tämän harjoittelupaikan välillä että he saavat olla siellä työpaikalla harjoittelemassa saattaa olla hyvin pieni korvaus monesti ei makseta mitään korvausta siellä olosta meillä voisi näille turvapaikanhakijoille olla ihan vastaava tilanne että he pääsevät tutustumaan työelämään tätä kautta he todella kaipaavat ja tarvitsevat tätä asiaa tässä vasta oli maaseudun tulevaisuudessa juttua siitä että suuri osa maatiloista olisi valmiina ottamaan tiloillensa töihin turvapaikanhakijoita sen mukaan jopa kaksikymmentätuhatta turvapaikanhakijaa voisi tulla maatiloille opiskelemaan työelämäasioita

hän hän mainitsi että hallitus ei panosta tähän koulutukseen ja kotouttamiseen mutta nimenomaan esimerkiksi tuolla peruskoulupuolella ja kunnissa turvapaikanhakijalapset lasketaan lasketaan nyt jatkossa tähän rahoitukseen mitä kunnat saavat koulutuksen järjestämiseen kun nämä lapset keskellä vuotta tulevat sinne kouluihin nyt nyt heidät sitten lasketaan mukaan mukaan siihen rahoitukseen näinhän ei aikaisemmin ollut vaan vain kerran vuodessa laskettiin tämä opiskelijamäärä ja kunnat ovat olleet nimenomaan ongelmissa siinä että heillä eivät riitä varat nyt sitten näitten lasten lasten ja nuorten kouluttamiseen myös sitten täällä vapaan sivistystyön puolella panostetaan yli kuusitoista vuotiaitten koulutukseen tästä on meillä hyviä esimerkkejä esimerkiksi kainuun opisto on tehnyt pitkään tässä hyvää työtä ja hallitus myös lisää määrärahoja siihen että vastaanottokeskuksissa voidaan tätä

osaa tämän sosiaaliturvan

minä hiukan jäin empimään tuota edustaja maijalan puheenvuoroa jos sen verran vielä saan saan tähän loppuun todeta että minua kyllä vähän ihmetytti mistä ne kaksikymmentätuhatta työpaikkaa tulevat minä en päässyt kiinni siitä lehtiartikkelista katson sen sitten tietenkin erikseen mutta se on kova juttu jos meillä on maataloudessa kaksikymmentätuhatta työpaikkaa meillä on niin valtavasti suomalaisia työttömiä tällä hetkellä että minua tietysti hirveästi hämmästyttää mistä ne kaikki työpaikat juuri tähän

se on suuri poliittinen kysymys avataanko tämä eun ulkopuolinen maahanmuutto ja tämä työlupamenettely sillä tavalla jota nyt hallituksessa kovasti suunnitellaan se on todella kova juttu suomalaisten työttömien kannalta ja minä todella toivon malttia tähän keskusteluun ettei lähde lapasesta sitten minun on todettava myöskin että jokainen meistä jo nyt tietää myös me että ensi vuodelle määrätyt varat tämän kotouttamisen hoitamiseen ovat aivan liian pienet minä tiedän sen sen

sivistysjaoston puheenjohtajana me saimme myöskin selvityksen siitä että näiden yksittäisten korjausliikkeiden jälkeen jotka oli pakko tehdä heti keskeinen kysymys on kuinka paljon lisätalousarviossa pitää laittaa tähän jatkossa rahaa ja minkälaisilla kotouttamisohjelmilla me oikeasti menemme ja siinä suhteessa minä kiitän kyllä maijalaa että tämä on oikea periaate tämä kielikoulutus on avain koko tähän hommaan ja sen me olemme kyllä täysin missanneet ei voi ajatella että me emme tätä hommaa hoitaisi ei ihmisiä voi pitää kuukausitolkulla niin että minkäänlaista kulttuuriopetusta esimerkiksi ei anneta mehän tyrmäämme jo kulttuuriopetuksen puolellakin sen että tämä homma voitaisiin paremmin hoitaa eli siksi vielä korostaisin sitä että ottakaa tämä vakavasti tähän kotouttamiseen pitää laittaa määrärahat ja sen takia me olemme laittaneet lausuman tästäkin pöytäkirjaan valtiovaroissa että tähän

tähän edustaja kiurun puheenvuoroon muutama kommentti puhuin ennen kaikkea harjoittelupaikoista en puhunut työpaikoista ensimmäinen asia on se että he pääsevät harjoittelupaikkoihin elikkä tutustuvat työelämään ihan vastaavalla tavalla miten suomessa eri oppilaitosten opiskelijatkin harjoittelevat ja sitä kautta tutustuvat työelämään eiväthän he todellakaan ole valmiita työntekijöitä vaan he voisivat jonkin aikaa olla esimerkiksi siellä mutta monessa muussakin paikassa he voisivat olla

se lehtijuttu mihin viittasin oli maaseudun tulevaisuuden juttu jossa tuotiin esille se että tällä hetkellä on jo hyvin monella suomalaisella maatilalla töissä ulkomaalaisia työntekijöitä ihan sen takia että suomalaisia työntekijöitä ei saada niihin todella rankkoihin töihin esimerkiksi karjatiloille pitkiä työpäiviä tekemään aamulla aikaisin illalla myöhään eikä myöskään näille marjanviljelytiloille meillä on tällä hetkellä esimerkiksi suonenjoella enää hyvin vähän suomalaisia työntekijöitä siellä marjanpoimintatöissä ja tehtävissä elikkä meillä on yllättävän paljon suomessa tällaista todella raskasta työtä mihin ei ei välttämättä sitten saada enää suomalaisia työntekijöitä matkaan

herra puhemies sen verran koko ajan kuusikymmentätuhatta työpaikkaa auki koko ajan keskimäärin töitä joita suomalaiset eivät halua tehdä tämä on erikoinen tilanne meillä on valtava määrä työpaikkoja niin että tässä on meillä pohdintaa kuka näitä tiettyjä töitä tekee hoitoalalla esimerkiksi kohta on sellainen tilanne että jos ei sinne saada

arvoisa puhemies edellisten edustajien puheenvuoroihin on hyvä jatkaa että meillähän eivät tällä hetkellä työ ja tekijät kohtaa suomessa se on totta meillä on tekemätöntä työtä vaikka kuinka mutta tällä hetkellä me emme saa suomalaisia edes kaikkiin näihin työpaikkoihin mitkä ovat todella auki

pääasia tässä puheenvuorossa oli nimenomaan se että minusta on hyvä että sekä turvapaikanhakijoilla maahanmuuttajilla yleisesti että suomalaisilla on mahdollisuus päästä tekemään työtä on se vapaaehtoistyötä tai sitten oikeata työtä meidänhän pitää nimenomaan edistää sitä työllistymistä ja sitä että ihminen pääsee tekemään ja tekisi jotakin sen yhteiskunnalta tulevan sosiaaliturvan tai sitten tämän oikean palkkasumman edestä kai me nyt haluamme kannustaa sekä maahanmuuttajia että suomalaisia siihen että pääsee osallistumaan yhteiskuntaan ja kantaa kortensa kekoon tämän

tietysti on hyvä että jokainen kotiutuu työ on parasta lääkettä siihen ja työhön pääsee yleensä joko kielitaidon ja entisen ammattitaustan koulutuksen kautta tai sitten uudelleenkouluttautumalla tai freesaamalla sitä ammattikoulutusta joka on meillä tällä hetkellä ongelma on se että meillä on monilla aloilla hyvin vähän näitä harjoittelupaikkoja

joidenkin arvioiden mukaan jopa viisikymmentätuhatta työpaikkaa jos näin oltaisi tehty sille ikäluokalle joka tällä hetkellä on ammatillisessa koulutuksessa tästä syystä johtuen meidän täytyy pystyä sovittamaan yhteiskunnassa tämä kotouttamisen intressi se intressi että nämä olemassa olevat työpaikat ohjautuvat juuri myös niille ihmisille jotka ovat työttöminä ja sitten kaiken kukkuraksi vielä niin että me emme avaa sellaisia työmarkkinoita tämä eun ulkopuolinen työperäinen maahanmuutto merkittävästi lisääntyisi tilanteessa jossa meillä ei ole kerta kaikkiaan siihen tarvetta siltä osin näiden poolien laittaminen osaltaan kuntoon tarkoittaa sitä että hyvin yksisilmäisesti ei pysty katsomaan tätä keskustelua

puhemies edustaja kiuru viimeisessä virkkeessä sanoi juuri sen jokaisesta työstä pitää maksaa palkkaa ja vielä sillä tavalla että sillä pärjää edustaja laukkanen mainitsitte tuossa että meiltä puuttuu henkilökuntaa hoitoalalta ja pärjää minä itse hoitajana haluan esittää eriävän eriävän mielipiteeni tuohon asiaan mikä on tilanne tällä hetkellä juuri marraskuussa uutisoitiin että meillä on ennätysmäärä sairaanhoitajia tällä hetkellä työttömänä ja se johtuu siitä ikävä kyllä että kunnissa säästetään eikä välttämättä sitä työtä löydy edes omille hoitajille se tuntuu hullulle koska me olemme eläneet myös sen ajan että jokainen hoitaja saa työpaikan ja

lähtee ruotsiin tai eurooppaan tekemään sitä työtä olen itse ollut maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajana edellisessä työssäni ja tunnen ne tilanteet miten vaativaa se myös on kun sinne yhteisöön ja sinne työpaikkaan tullaan puutteellisella kielitaidolla siinä tarvitaan erilaisia keinoja jotta pystytään viemään sitä hiljaista tietoa ja taitoa eteenpäin niistä ihmistä jotka sen hoitoalan koulun suomessa käyvät tulee todella hyviä työntekijöitä sitten pikkuhiljaa mutta kaiken a ja o siinä on se kielitaidon oppiminen ja se on vain kylmä fakta että sen oppii parhaiten siellä työpaikalla toinen toistaan tukien ja käytännön työhön tarttuen elikkä siinä mielessä meillä on todella pitkä pitkä polku kuljettavana mutta se on hiljaista ja hidasta ja aikaavievää työtä pitää tehdä hoitotyö ja sitten vielä opettaa kielitaito

tuli esille tämä että työstä on maksettava palkka koska todellakin nämä maatilat olivat puhuneet palkkatyöstä että he palkkaisivat näitä turvapaikanhakijoita töihin minä itse toin esille ja tuon esille sen että maatiloille voisivat mennä ensin harjoittelemaan koska siinä vaiheessa olisi ensin tätä kieliopiskelua sen työn ohessa ja muutenkin maan tapojen opiskelua ja tämmöistä minun mielestäni olisi järkevää se että olisi siihen aluksi tällainen ihan oikea harjoittelujakso koska sillä tavalla sinä aikana he voisivat päästä kuvioihin matkaan sen jälkeen maatilat voisivat tehdä tätä ihan palkkaamista sinne maatiloillekin töihin niin kuin muihinkin paikkoihin

ja menossa eteenpäin tästä asiasta on keskusteltu paljon mutta todellakin ensiksi kielihommat ja sitten työpaikassa harjoittelijana ja siinä ohessa sitten kieliopiskelua ennen kaikkea netin kautta joka on kaikille mahdollisuus ja sen jälkeen mahdollisuus lähteä matkaan työmaailmaan

arvoisa puhemies tämä sali ja eduskunta on semmoinen että täällähän osataan vaikka puhelinpylväs polvilleen tuohon niin hyviä siinä ollaan mutta käytännöstä on luisuttu hyvin kauas meillä on ongelma meillä on työvoimapula mennään sinne marjatiloille siellä ei oikeastaan ole yhtään suomalaista muutamia ehkä siellä on ukrainalaisia virolaisia venäläisiä thaimaalaisia metsässä metsämarjoja on keräämässä tällä hetkellä thaimaalaisia ja nämä kotoutuvat heti kun sen työpaikan perässä markkinavoimat hoitavat tätä tilannetta nyt kun me alamme puhumaan hienoilla sanankäänteillä tästä työllistämisestä ja kotouttamisesta ja näin miten siinä on käynyt miten on käynyt somalien kohdalla miten on käynyt irakilaisten kohdalla afgaanien ja näitten kohdalla mitään ei tule tapahtumaan markkinavoimat hoitavat muuten tämmöisen

herra puhemies sitä tässä vain edustaja juvoselle joka kyllä hyvin tietää että hoitoala on laaja ja esimerkiksi vanhustenhuollossa on huutava tarve näistä hoitajista että minä nyt pikkasen ihmettelen puhummeko me edes samasta asiasta kun yleensä pidän edustaja juvosta asiantuntijana tällä alalla mutta esimerkiksi vanhustenhuollossa läheisiäni on muistihoitokodissa ja siellä kymmenestä hoitajasta kahdeksan on maahanmuuttajia ja eivät he ole sen takia että siellä on jotenkin heille huonommat palkat vaan kun eivät saa muuta että

puhemies tänään kun puhutaan sisäasioista niin tietysti meidän keskeinen kysymyksemme kun maahanmuutosta puhutaan on se miten kotouttamista täällä sisäministeriön pääluokassa tehdään ja silloin puhutaan siitä

arvoisa puhemies

yhdeksää miljardia joka on noin kaksisataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna suomen oman kansallisen puolustuksen uskottavuudesta on huolehdittava puolustusministeriön hallinnonalalla ollaan tekemässä tarpeellisia määrärahalisäyksiä niin toimintamenoihin kuin materiaalihankintoihinkin viime hallituskaudella tehtiin säästöjä joiden vaarana on suomen puolustuskyvyn rapautuminen puolustusvoimauudistus rahoitettiin pitkälti puolustusmateriaalihankintojen kustannuksella ja toiminnasta tinkimisellä tehdyt leikkaukset kerryttivät myös kunnossapito ja koulutusvelkaa puolustusvoimat on tänä vuonna pystynyt palauttamaan toiminnan tason ja se pystytään säilyttämään myös tulevana vuonna valiokunta on pitänyt ongelmallisena että toimintamenoja joudutaan rahoittamaan uusien hankintojen kustannuksella materiaalihankintojen osuuden tulee olla noin yksi kolmasosa puolustusbudjetista uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi vaikka budjetin momenttitarkastelussa materiaalihankintoihin näyttäisi olevan vain kaksikymmentäkaksi prosenttia koko sotilaallisen maanpuolustuksen varoista niin käytännössä lähes kaikki varaosat ja järjestelmien ylläpito ohjelmapäivitykset ynnä muut sekä ampumatarvikkeet katetaan toimintakulujen momentilta

puolustuksen kehittämisessä suomen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle sekä kyky torjua maahamme kohdistuvat mahdolliset hyökkäykset

yksi maanpuolustuksemme peruspilareista nyt ja tulevaisuudessa maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sotilaallista koulutusta annettiin vuonna kaksituhattaviisitoista noin kahdeksankymmentätuhatta vuorokautta kahdellekymmenellekahdeksalletuhannelle reserviläiselle arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti suomi vähentää osallistumistaan sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin siten että keskitytään suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin tämän johdosta määrärahatarve vähenee vuodesta kaksituhattakuusitoista asteittain libanonin unifil operaation osuus on lähes puolet momentin määrärahoista seuraavaksi suurimmat ovat afganistanin rs operaatio ja irakin koulutusoperaatio koska turvallisuustilanne maailmassa saattaa muuttua mahdollisiin uusiin kiireellisiin operaatioihin on varauduttava tarpeen mukaan myös annoimme lausunnon tästä asedirektiivistä eun asedirektiivillä voimaan tullessaan olisi huomattava vahingollinen merkitys maanpuolustukselle kielto lopettaisi maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan direktiiviin tulisi saada kansallinen poikkeamismahdollisuus jäsenvaltion kansallisen turvallisuuden ylläpitoon liittyvän ampuma asetoiminnan kuten reserviläistoiminnan mahdollistamiseksi lopuksi arvoisa puhemies meneillään olevaa kriisiä on sanottu jopa suurimmaksi sitten toisen maailmansodan suomi on geopoliittisesti hankalassa paikassa ja maata koettelee lisäksi vaikea tilanne kaikesta huolimatta meillä pitää olla itsenäinen puolustus ja tavoitteena on kansallisen puolustuksen vahvistaminen ja oman maan

arvoisa herra puhemies maanpuolustusjärjestöt pääasiassa maanpuolustuskoulutusyhdistys mpk harjoittavat tärkeää aatteellista kansalaistoimintaa joka vahvistaa kansalaisten puolustustahtoa ja tukee viranomaisten ja kansalaisten kykyä selvitä erilaisista turvallisuustilanteista vapaaehtoinen maanpuolustus tukee myös muiden viranomaisten kuin puolustusvoimien valmiustoimintaa kun panostukset ovat pienentyneet on mpkn ja sen jäsenyhdistysten harjoittama toiminta käynyt yhä tärkeämmäksi sen vuoksi olen todella iloinen siitä että valtiovarainvaliokunta ehdottaa että tähän toimintaan tulee osoittaa neljäsataatuhatta euroa lisää

arvoisa puhemies haluan palata asiaan joka ei sisälly budjettikirjaan ainakaan vielä mutta joka tulevaisuudessa tulee näkymään siellä puhun sotilaseläkeiän nostamisesta olen pettynyt siihen että vaikka puolustusvaliokunta yksimielisesti painotti että sotilaseläkeikää ei voi nostaa valiokunnan mielipidettä ei tässä asiassa huomioitu puolustusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan sotilaseläkkeitä

koskeva osio hallituksen esityksessä on valmisteltu puutteellisesti eikä puolustushallinnon edustajia tai ammattisotilaiden etujärjestöjä ole kuultu riittävässä riittävässä määrin jos ja kun sotilaseläkejärjestelmää nyt muutetaan myös puolustusjärjestelmän perusteita on tarkasteltava uudelleen muutoksilla on merkittävä negatiivinen vaikutus suomen puolustusjärjestelmään ja ja rajaturvallisuuteen poikkeusoloissa ja ainakin se tulee lisäämään puolustuksen kustannuspaineita totean lopuksi että nyt käsittelyssä oleva puolustusbudjetti ei ole riittävä tarvittavien materiaali investointien tekemiseen ellei rahoitustaso nouse joudutaan tinkimään sekä

että toiminnasta sen lisäksi puolustusvoimien tehtävien toteuttaminen tulevaisuudessa edellyttää nykyistä korkeampaa toimintavalmiutta ja taistelukestävyyttä tämän takia ruotsalainen eduskuntaryhmä on sitä mieltä että puolustusvoimien määrärahoja olisi pitänyt korottaa ja omassa varjobudjetissamme näin myös ehdotimme kiitos

arvoisa herra puhemies puolustusministeriön pääluokka on pienestä koostaan huolimatta meidän maamme kannalta äärimmäisen tärkeä pääluokka määrärahat ovat hieman vajaa kolme miljardia euroa mikä on kuitenkin näinkin ison pinta alan maana kohtuullisen vaatimaton luku vaikka lisäystä tulee määrärahoihin niin pitää muistaa että tästä määrärahasta miljoonaa euroa menee jo aiemmin tehtyihin hankintoihin jotka joudutaan rahoittamaan ensi vuoden budjetista nämä ovat kalustohankintoja jotka ovat puolustuskyvyn ja uskottavuuden kannalta välttämättömiä arvoisa puhemies kiinnittäisin erikoista huomiota siihen että puolustusministeriön menot ovat maassamme bruttokansantuotteesta yksi pilkku kolmekymmentäseitsemän prosenttia joka on todella pieni ja vaatimaton luku

voi todeta että puolustusvoimat tekee tässä maassa erittäin hyvää ja laadukasta työtä hyvin pienillä määrärahoilla voi sanoa että tuotos panos suhde maassamme tässä asiassa on erittäin hyvä puolustusvoimatkin on omalta osaltaan käynyt läpi tämän valtionhallinnon menoleikkauksen tähän asti ja oikeastaan ainoana ministeriönä toteuttanut annetut säästötoimet sataprosenttisesti tästä pitää kyllä puolustusministeriön ihmisille ja puolustusvoimille lausua parhaat kiitokset hyvin tehdystä työstä säästötoimet tehtiin niin kuin sotilaille kuuluu täsmällisesti ja annetun tehtävän mukaisesti kertausharjoitukset palautetaan ensi vuonna ja on jo palautettu tänäkin vuonna sille tasolle mitä uskottavan puolustuksen taso vaatii sehän tarkoittaa tietysti että maavoimat harjoittelee riittävän määrän maastovuorokausia per reserviläinen ilmavoimien lentotunnit ja niihin liittyvä kenttähenkilöstön ja ilmavoimien muun henkilöstön koulutus on saavuttanut vaadittavan tason ja myös merellä tapahtuvat kertausharjoitukset alusvuorokausilla mitattuna on palautettu hyvälle tasolle pitää muistaa että pienen maan puolustamisen kannalta kolme asiaa maanpuolustustahto riittävän hyvä kalusto ja sitten ennen kaikkea riittävä koulutus jotta puolustusvoimissa palvelevat ja reserviläiset ja varusmiehet saavat riittävän hyvän koulutuksen annettuja tehtäviä varten varten uskottavuuteenhan puolustusmäärärahoilla voimme tässä talossa vaikuttaa mutta maanpuolustustahto on suomalaisten itsensä asia eduskunta antaa siihen kehykset ja sen jälkeen tämä muu työ tehdään tuolla kentällä joko reservin eri toimenpiteissä tai sitten varuskunnissa sotilaiden tekemänä kaiken taustalla on viime kaudella istunut parlamentaarinen selvitystyöryhmä jonka raportin mukaisesti materiaalihankintoihin ensi ensi vuonna sijoitetaan viisikymmentä miljoonaa euroa summa on pieni ottaen huomioon sen että tämän päivän suuri ongelma suomen valtiolle on puolustusmateriaalihankintojen valtava hinnannousu mitä hienompaan tekniikkaan mennään sitä suurempi se nousu on ja kaikki me tiedämme arvoisa puhemies että edessä oleva ilmavoimien uusien torjuntahävittäjien hankinta ei tietenkään koske näitä pitää hoitaa erillisellä rahoituksella mutta se tulee olemaan suomen puolustusvoimien historian suurin hankinta mitä nykyaikaisempaa tekniikkaa hankimme sitä enemmän se maksaa hinnannousu ei ole vuosittain yhtä eikä kahta prosenttia se voi olla kymmenen prosenttia vuoteen kysymys on niin huipputekniikasta materiaalihankintojen osuus budjetista on nyt tuo kaksikymmentäkaksi prosenttia vaikka sen pitäisi olla kaluston uskottavuuden ja toimivuuden kannalta luokkaa kolmekymmentä prosenttia tässä meillä on vielä kirittävää valtiovarainvaliokunta aivan oikein kiinnittää mietinnössään huomiota siihen että suomen oma puolustusmateriaalituotanto on kohtuullisella tasolla mutta sen säilyttäminen tulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää tänäkin päivänä on tärkeää että pystymme myös kriisiolosuhteissa meidän armeijan toimintakyvyn turvaamaan turvaamaan omalla tuotannolla mikä on äärimmäisen tärkeää pitää aina muistaa että jos kriisiaika iskee tähän maahan silloin se naapurin apu yhteistyöapu yhteistyökumppaneilta ei välttämättä ole itsestäänselvyys tässäkin asiassa arvoisa puhemies voi sanoa että kun pidämme oman maamme kunnossa ja pystymme toimimaan itsenäisesti selviämme tulevistakin vuosista paljon paremmin kuin siinä tilanteessa että olisimme toisista riippuvaisia

puolustusvaliokunnan jäsenet ovat tässä hyvin kertoneet tätä kokonaistilannetta puolustusministeriön hallinnonalalta niinpä nostan vain muutaman yksityiskohdan tähän budjettiin liittyen pidän että kriisinhallinnan määrärahoja on vähennetty ja siksi vihreät esittävätkin talousarvioaloitteessa niiden lisäämistä viidellä miljoonalla eurolla tiedämme että kriisinhallinnan tarve ei maailmassa tule vähenemään päinvastoin ja vaikka hallitus on kertonut että sitten lisäbudjeteilla näihin voidaan lähteä mukaan niin pidän huonona sellaista käytäntöä että lisätalousarvioilla

on tärkeää että tässä hyödynnämme hyödynnämme mahdollisimman paljon omaa teollisuuttamme niin että näiden hankintojen yhteydessä työpaikkoja jää myös suomeen kolmas asia on puolustushallinnon uudistus joka tehtiin viime kaudella se oli mielestäni tärkeä ja yhdyn niihin kiitoksiin mitä edustaja hoskonen tässä esitteli että puolustusvoimat todella sai sen tehtyä ja sai kaivettua nämä säästöt mutta valitettavaa on että nyt aika paljon näistä saavutetuista säästöistä menee valtion toiseen taskuun eli senaatti kiinteistöille ja tähän pitäisi kyllä löytyä joku kestävämpi ratkaisu lopuksi on hyvä että

arvoisa puhemies ensin kiitos

hyvästä työstä jonka raportin mukaisesti puolustusmäärärahoja korotetaan yleinen asevelvollisuus on keskeinen osa suomen puolustusta yleisellä asevelvollisuudella on vankka tuki niin asevelvollisten valtion johdon kuin kansankin parissa maamme puolustamisen mahdollistavat yleinen asevelvollisuus ja hyvin koulutettu reservi reserviläisten taitoja ylläpidetään omaehtoisen harjoittelun kautta mutta myös kertausharjoitusten sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti reservin kertausharjoitusten määrä pidetään riittävänä myös vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan arvoisa puhemies vapaaehtoisella maanpuolustuksella on merkittävä rooli suomen puolustusjärjestelmissä tämän totesi myös valiokunta maanpuolustusjärjestöjen toiminnalla vahvistetaan reservin suorituskykyä sekä yleistä maanpuolustustahtoa valiokunta ehdottaakin neljäsataatuhatta euroa maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen maanpuolustuskoulutusyhdistys mpk on viime vuosina paikannut myös puolustusvoimien kertausharjoituksissa ollutta vajetta valiokunta piti tarpeellisena että tätä kustannustehokasta toimintaa hyödynnetään jatkossakin mpkn taloudelliset toimintaedellytykset tulee turvata jatkossakin

arvoisa rouva puhemies puolustusvoimilla on edessään yhdet historiansa suurimmista materiaalihankinnoista ilman näitä investointeja puolustuksemme perusvalinnat vaatisivat

parlamentaarisen työryhmän päättämä rahoitus ei riitä merkittävien suorituskykyhankkeiden rahoitustarpeisiin merivoimilla on edessään laivue hanke jonka tavoitteena on korvata kaksituhattakaksikymmentä luvulla vanhentuva merivoimien taistelualuskalusto laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen noin miljardin euron tilausvaltuus sisältyy kehyspäätökseen mutta tämän lisäksi ilmavoimien hornet kaluston suunniteltu elinkaari päättyy ensi vuosikymmenen loppuun mennessä koska hankintaprosessi ulottuu yli vaalikausien on syytä kysyä hallitukselta suunnitelmia siitä miten ilmavoimien kaluston uudistaminen ja sen suunniteltu rahoitus aiotaan aikanaan hoitaa tähän tarvitaan parlamentaarista näkemystä toisena asiana haluan nostaa esille koulutetun reservin tärkeyden puolustusvoimien tehtävien hoidon kannalta puolustuskyvyn kannalta olennaista on paitsi varusmiesten ja reservin määrä myös heidän saamansa koulutuksen kesto ja sen taso puolustusvoimien uudistuksen yhteydessä reservin kertausharjoitusmäärärahoja leikattiin vuonna kaksituhattaneljätoista parlamentaarisen työryhmän yhteinen tahto oli että määrärahojen tasoa nostetaan tänä vuonna tilanteeseen on saatu parannusta on ensiarvoisen tärkeää että

kuluvan vuoden tasolla pysytään myös seuraavina vuosina koko kehyskauden ajan hallitus esitti vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen osoitettua määrärahaa pienennettäväksi noin neljälläsadallatuhannella eurolla isoin vaikutus leikkauksella olisi ollut maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan maanpuolustuskoulutusyhdistys on kouluttanut puolustusvoimien tilaaman koulutuksen kautta vuosittain ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen kautta

vuodessa maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarjoama koulutus on erittäin tärkeä reserviläisten osaamisen täydentämiseksi kertausharjoituksia tukevana toimintana onneksi maan hallitus perui leikkauksen arvoisa puhemies koulutetun reservin ylläpitämiseen on tänä syksynä kohdistunut myös muita määrärahavähennyksen ulkopuolisia paineita yksi niistä on komission asedirektiiviehdotus jossa esitetään muun muassa että lippaallisten itselataavien kertatulta ampuvien siviilikäyttöön valmistettujen ampuma aseiden hankinta ja ja hallussapito kiellettäisiin yksityishenkilöiltä myös deaktivoituina puolustusvaliokunta totesi lausunnossaan että tällainen kielto voimaan tullessaan lopettaisi suomen nykymuotoisen omaehtoisen ja omakustanteisen maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan tämä taas heikentäisi merkittävästi suomen puolustuksen uskottavuutta tilanteessa jossa turvallisuusympäristömuutos korostaa osaamisen ja valmiuden merkitystä ampumataito on merkittävä osa suomalaisen reservin toimintakykyä puolustusvaliokunnan lisäksi maa ja metsätalousvaliokunta ja ja hallintovaliokunta antoivat direktiivistä varsin kielteisen arvion on varsin ongelmallista että direktiiviehdotuksessa ei mitenkään huomioida suomen erityispiirteitä jotka koskevat vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan merkitystä osana maanpuolustusratkaisuamme suomen tulisi olla nyt hyvin aktiivinen eu tasolla etsiäkseen samanmielisiä kumppaneita ja

kuulluksi valtioneuvoston kanslian eu asioiden osaston lausunnon mukaan jäsenvaltiokohtaiset poikkeukset ovat hyvin harvinaisia eu lainsäädännössä nyt pitää meidän ministereidemme vaikuttaa direktiivin muokkautumiseen niin että direktiiviin tehtäisiin kaikkia jäsenvaltioita koskeva yleinen poikkeus maanpuolustustarkoituksessa tai vaihtoehtoisesti niin että kielto poistettaisiin direktiivistä kokonaan korostan että tämä on eduskunnan valiokuntien ja sitä kautta suomalaisten puolueidenkin yhteinen tahto sdp esittää myös omassa vaihtoehdossaan kriisinhallinnan määrärahojen nostamista

arvoisa puhemies edustajat jarva ja kari ottivat äsken esille eussa suunnitellun asedirektiivin direktiivillä olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus puolustusvoimien suorituskykyyn maamme puolustus pohjautuu yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisarmeijaan eikä puolustusvoimilla ole eikä todennäköisesti ole tulevaisuudessakaan riittävästi resursseja ylläpitää riittävän kattavasti reserviläisten perustaitoja toiminta perustuukin hyvin pitkälti omaehtoiseen harjoitteluun ja yksi tärkeimmistä perustaidoista on hyvä ampumataito tätä on reserviläisten keskuudessa keskuudessa laajasti ylläpidetty harjoittelemalla omilla välineillä omalla ajalla ja omalla kustannuksella ampumatoiminta on vuodesta toiseen ollut keskeinen ja suosittu toimintamuoto reservijär jestöjen keskuudessa ja toiminnassa ja tämän takia on ehdottoman tärkeää että suomen maanpuolustuksen erityispiirteet huomioon eussa tätä direktiiviä käsiteltäessä että meidän puolustuksemme uskottavuus säilyy myös tulevaisuudessa sitten vielä toisena asiana mainitsen lyhyesti että pidän erittäin tärkeänä tätä valtiovarainvaliokunnan mpklle myöntämää neljänsadantuhannen euron lisämäärärahaa tällä määrärahalla vahvistetaan erittäin kustannustehokkaasti reservin suorituskykyä

liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmekymmentäyksi

korjausvelan hallituksen painopisteistä

olen iloinen lisäpanostukset ovat kuitenkin riittämättömiä ja korjausvelan lisääntymistä ei saada taantumaan tulevana vuonna vaan huonokuntoisten teiden siltojen edelleen siksi olen tänäkin vuonna jättänyt viisi talousarvioaloitetta liikenneväylien määrärahojen lisäämiseksi haluan tuoda esille myös liikenneturvallisuutta edistävien hankkeiden toteuttamista erityisesti pienet ja keskisuuret investoinnit ovat pudonneet pois rahoituksen riittämättömyyden vuoksi esimerkkeinä tällaisista investoinneista investoinneista ovat kasvavien taajamien ohitustiet melusuojat ja liikenneturvallisuusinvestoinnit kevyen liikenteen väylien rakentaminen on tehokas tapa parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta liikenteessä samanaikaisesti kevyen liikenteen väylät lisäävät mahdollisuuksia liikuntaan ja virkistykseen minusta olisi selvitettävä miten me voisimme helpommin ja kustannustehokkaammin rakentaa kevyen liikenteen väyliä niidenhän tarvitsee kestää

muutama sana raideliikenteestä ja ostoliikenteestä vielä viime hallituksen aikana liikenne ja viestintäministeriö antoi selviä signaaleja kunnille radan läheisyyteen rakentamisesta ja kaavoittamisesta monen kunnan kehitysstrategia perustuukin nyt toimivaan raideliikenteeseen nyt ministeri päättänyt vähentää ostoliikennettä ja muun muassa lopettaa y junan liikennöinnin palvelut ovat huononemassa läntisellä uudellamaalla tämän johdosta vaikka pääministeri ja liikenneministeri lupasivat etteivät huonone velvoiteliikennettä lisätään viidellä miljoonalla eurolla mutta se ei tule pelastamaan y junaa

tämä osuus on myös se missä on varmasti eniten liikennettä siuntio on etsinyt tähän ratkaisuja ja käynnistänyt neuvotteluja vrn ja hsln kanssa lvmn kehotuksesta mutta kysynkin miksi siuntio

itse pitäisi valtion sijasta maksaa tästä liikenteestä sen lisäksi inkoo jää täysin ilman junaliikennettä inkoon asemalla ei maaliskuun jälkeen pysähdy yhtään junaa myös karjaan ja raaseporin osalta on todettava että lähijuna lakkaa liikennöimästä yhteydet huononevat on vähemmän vuoroja ja ei yhtään niin sanottua halpaa vuoroa tähän pitää löytää ratkaisu ja tähän tarvitaan kyllä nyt sekä ministeriön että ministerin myötävaikuttamista ja tukea sitä

rouva puhemies

liikenne ja viestintäministeriön pääluokka on suomen ja suomen tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimmistä nyt ollaan siirtymässä liikenne ja viestintäministeriön ja hallitusohjelman mukaisesti rahoituksessa investoinneista kunnossapidon puolelle valinta on on aivan oikea taustalla on parlamentaarisen työryhmän työ vuodelta kaksituhattaneljätoista ja me kaikki tiedämme sen arvoisa rouva puhemies että korjausvelka suomen teillä ja rataverkolla on noin kaksi pilkku viisi miljardia euroa summa on aivan järkyttävän suuri tällaiseksi sen on annettu kasvaa tietoisen politiikan tuloksena mutta onneksi tähän tulee nyt muutosta yksi on vähentää tätä korjausvelkaa alkaneella vaalikaudella kuudensadan miljoonan euron edestä ratoihin ja teihin rahaa lisää vuonna kaksituhattakuusitoista tulee sata miljoonaa euroa vuonna seitsemäntoista tulee kolmesataa miljoonaa ja vuonna kahdeksantoista tulee kaksisataa miljoonaa euroa lisäksi tähän tulee vielä kehittämisrahoista otettavalla paketilla kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa vuosina kaksituhattaseitsemäntoista

rahat käytetään perusväylänpitoon kun kuuntelin tätä valtiovarainvaliokunnan mietinnön palautekeskustelua niin ilokseni voin todeta että myös opposition tuki tälle asialle on kovin vahva se on se on merkki siitä että viime vaalikaudella tehty parlamentaarinen työ on kantanut hedelmää ja nytkin istuva eduskunta jatkaa tällä samalla hyvällä linjalla sitä tervehdin suurella tyydytyksellä tämän korjausvelan hoitoon tämän vaalikauden aikana käytetään siis suurin piirtein miljardi euroa rahaa elikkä olemme vasta vajaassa puolessavälissä korjausvelan ei kannata vielä lyödä rintoihimme ja pitää muistaa että tämän ilmastonmuutoksen myötä kun on yhä lämpimämpiä talvia toinen toisensa perään se tarkoittaa sitä että alempi tieverkko ja teiden pinnoitteet joutuvat yhä kovemmalle rasitukselle mikä on myös otettava huomioon huomioon tulevien valtion budjettien laadinnassa työ saadaan siis kuitenkin alulle ja hallituksen toinen tärkeä hanke tällä kaudella on biotalous ja se tarkoittaa sitä että puukuljetukset maanteillämme lisääntyvät se tarkoittaa yhä enemmän kulutusta ja on tärkeää että nyt linjavalinta investoinneista kunnossapitoon on tehty sitä linjaa vahvasti tuen arvoisa rouva puhemies yksi huomio liikenne ja viestintäministeriön pääluokasta on se että kimolan kanava saa niinkin pienen rahoituksen kuin kahdeksan miljoonaa euroa sen takia tervehdin tätä suurella ilolla että olen aikaisempien eduskuntavaalikausien aikana ollut vahvasti tässä kuuluisassa kanavaryhmässä yhtenä vaikuttajana ja näkisin mielelläni että suomalainen liikennekulttuuri panostaisi tulevina vuosikymmeninä yhä enemmän rataliikenteen ja ennen kaikkea sisävesiliikenteen rakentamiseen tähän maahan meillä on suomessa maailman paras sisävesireitistö korvauksetta käytössä ympäri vuoden

tai liikenneviraston virkamies varmaan sanoo että sehän on talvella jäässä nykytekniikalla rakennetut laivat suhtautuvat sisävesijäihin kuten sakset paperiin niillä jäillä ei ole mitään merkitystä mitä suomen sisävedet talvella päällään kantavat eli sille laivatekniikalle mitä nykyisin tässä maassa rakennetaan sisävesien jäät eivät merkitse yhtään mitään ihmettelen suuresti että esimerkiksi metsäteollisuus vaikka aidosti se muka tukee tätä sisävesireittien kehittämistä tosiasiassa vastustaa sitä kaikin käytettävissä olevin keinoin koska se näkee siinä sen tilanteen että syntyy suomalaisesta puusta aitoa kilpailua jolloin metsänomistajien tilanne paranisi ja kantohinnat nousisivat tämä on karua totta suomalaisesta liikennepolitiikasta tänä päivänä metsäteollisuus vaikka luulisi sen kannattavan vesiteiden kehittämistä oikeasti ei sitä kannata jos joku metsäteollisuuden isoista johtajista kuuntelee tätä puheenvuoroa niin toivon että ottaisi yhteyttä tästä voitaisiin lähemmin keskustella yksityisteille arvoisa puhemies tulee lisää kahdeksan miljoonaa euroa vaatimaton kädenojennus niin pieni raha ettei siitä kannata kovin paljoa hurraata huutaa mutta onpahan sekin alku lopuksi rouva puhemies valtiovarainvaliokunta ottaa kantaa näihin euroopan unionin kautta tuleviin tierahoihin niin sanottuun eu ten t verkkoon ja sen kautta saataviin rahoihin tässä arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat suomella olisi pelin paikka meidän tulisi tähän maahan sellaisia hankkeita joilla on todella merkitystä tulevaisuuden liikennekulttuurin kannalta tässä maassa näitä rahojahan ei tietenkään voi käyttää päivittäiseen perustienpitoon tai johonkin muuhun vaan merkittäviin hankkeisiin jotka muuttavat liikenneympäristöä ratkaisevasti teen esityksen ja ainakin pöytäkirjaan se jää että suomessa on kaksi hanketta jotka tämän ehdon täyttävät toinen on tämä jäämerelle rakennettava rata niin että pohjoinen ulottuvuus saisi aidon yhteyden ja toinen olisi sitten tämä kotimaisten sisävesiteiden kehittäminen

puhemies muutamia havaintoja vielä tähän liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaan edustaja hannu hoskonen käytti tuossa äsken erittäin ansiokkaan puheenvuoron ja listasi siinä muutaman sellaisen kansallisesti merkittävän ja jopa euroopan laajuisesti merkittävän hankkeen joille pitäisi pyrkiä saamaan unionin rahoitusta päästä tähän niin sanottuun ten t verkostoon euroopan mantereen laajuisiksi väyliksi haluan nyt nostaa esille tuolta länsi suomesta ymmärrän että hoskonen vahvana itä suomen puolestapuhujana ei ehkä tätä ole huomannut myös vaasan ja uumajan merenkurkun välisen yhteyden ja sen että siihen saataisiin moderni uusiutuvalla energialla toimiva laiva se voisi olla yksi tällainen hanke kotiuttaa vähän noita rahoja niitä jäsenmaksuja mitä me maksamme jäsenyydestä euroopan unionissa on erittäin mielenkiintoinen tämä bothnian corridor hanke josta täällä salissa on jo aiemminkin puhuttu ja toivonkin että yli puoluerajojen ja myös yli maantieteellisten rajojen me saamme tukea sille että tämä hanke saisi nimenomaan niin sanotun eun kasvurahaston rahaa

meidän vihreän talouden onnistumisen kannalta se että myös tämä alemmanasteinen tieverkko pidetään kunnossa puu pääsee liikkumaan ja ihmiset voivat siellä maaseudulla niitä elinkeinojaan harjoittaa myös pidän tätä yksityistierahaa erittäin hyvänä rouva puhemies ilta on pitkällä haluan vielä kuitenkin kommentoida vähän tuota vrn tilannetta tuntuu tosiaan oudolta se että monessa tilanteessa lentolippu voi olla halvempi kuin junalippu samalle matkalle minusta tuntuu että meillä on vähän monopolin huonot puolet tässä käsillä minusta on tärkeää että ne reitit joilta vr lopettaa liikenteen avataan kilpailulle mahdollisimman nopeasti erityisesti seinäjoki vaasa väli ja seinäjoki jyväskylä väli

erityisesti ne vaikuttavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin talouteen työllisyyteen ja alueiden kehittämiseen hallitus varsin perustellusti panostaa liikenneverkkoon parantamalla erityisesti tie ja rataverkon kuntoa asteittain kuluvan hallituskauden aikana liikenneinfran kertyneen korjausvelan pysäyttämiseksi on varattu yhteensä kuusisataa miljoonaa euroa

kahdeksantoista tulevan vuoden osuus on siitä sata miljoonaa euroa arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta esitti mietinnössään neljänkymmenen miljoonan euron kohdentamista kymmenen eri pääluokan alle päijäthämäläisenä kansanedustajana on ilo huomata että tässä yhteydessä valtiovarainvaliokunta on vahvistanut kimolan kanavan kunnostamisen mahdollistavan rahoituksen kimolan kanavan kunnostaminen on ylimaakunnallinen kehittämishanke jonka aloittamista ajoimme aktiivisesti jo viime vaalikaudella hankkeella on laajat alue ja ja elinkeinopoliittiset vaikutukset erityisesti matkailuelinkeinojen kannalta mutta myös muun yritystoiminnan näkökulmasta arvoisa puhemies lopuksi totean että valiokunta aivan aiheellisesti kiinnittää huomiota siihen että alemmanasteisesta tieverkosta on pidettävä huolta jotta koko asuttuna yksityisteillä on suuri merkitys muun muassa metsänhoidolle sekä metsä ja biotalouden toimintaedellytyksistä huolehtimiselle yksityisteiden avustuksiin ja metsäteiden kunnostukseen on osoitettu määrärahoja tämä on hyvä asia jouheva puuteollisuuden kuljetusten sujuvuus on yksi avaintekijä puuteollisuutemme kilpailukyvyn säilyttämiseksi

arvoisa rouva puhemies tämä pääluokka kolmekymmentäyksi liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala on yksi tämän talousarvion valopilkkuja sillä täällä on oikeasti sellaisia investointeja perusväylänpidon parantaminen ja uusia hankkeita jotka oikeasti luovat työtä ja parantavat toimintaedellytyksiä koko maassa siksi onkin käsittämätöntä että kun tätä tekstiä lukee niin täältä käy ilmi että täällä on muun muassa tällainen sadan miljoonan varaus jolle ei ole vielä löytynyt käyttöä ja kuitenkin samaan aikaan täältä pääkaupunkiseudulta ja ja sitten tuolta poikittaisliikenteestä kavennetaan rataliikenteen varoja viisitoista miljoonaa euroa tässä talousarviokirjassa puhutaan kehityskäytävistä joita pitäisi tukea joten tuntuu tosi ihmeelliseltä että pääkaupunkiseudun valmiita raideliikenneverkkoja halutaan supistaa olevaa junaliikennettä halutaan supistaa täällä nostetaan esiin uusia rahoitusratkaisuja ja ja todetaan että niitä on käytettävissä mutta sitten niitä ei ole haettu riittävästi ja erikseen todetaan että ei ole haettu sen takia että ne voidaan kohdistaa vain ratahankkeisiin no jokainen tietää että mitään ei ole niin paljon tällä hetkellä vireillä kuin ratahankkeita joten herättää kyllä asianomaisessa henkilössä kysymyksen miten on mahdollista että liikenneministeriössä ei ole hyödynnetty näitä mahdollisuuksia ja puhun nyt nimenomaan tästä ten t tuesta jota on haettu vain seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa

arvoisa rouva puhemies olen erittäin tyytyväinen että liikenneverkon korjausvelan vähentäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista

sadan miljoonan euron lisärahoituksella ja hitaasti koko kehityskauden aikana korjausvelka alkaa taittua mikäli perusväylänpitoon käytetään lähes miljardi euroa enemmän kuin aikaisemmin kuten tässä esityksessä luvataan valitettavasti ensi vuodelle ei ole vielä tietoa minkä verran mikin ely ely keskus rahaa saa ja tätä tietoa ely keskukset todella odottavat että voivat miettiä mille teille kunnostuksia laitetaan esimerkiksi omassa maakunnassani ylä ja keski karjalan alueelle ei ole tulossa juuri minkäänlaisia tiekunnostuksia ellei uusia suunnitelmia tehdä erittäin hyvänä pidän myös sitä että julkisen talouden suunnitelman mukaan yksityistieavustuksiin kohdistetaan kolmenkymmenen miljoonan euron lisärahoitus vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista tätä on erityisesti maaseudun lähitieverkosto odottanut kuin kuuta nousevaa olen erittäin tyytyväinen siihen että ensi vuonna yksityisteille osoitetaan kahdeksan miljoonan euron rahoitus sillä yksityisteillä on keskeinen merkitys metsä ja biotalouden toimintaedellytyksille ja sekä vakituiselle että vapaa ajan asutukselle biotaloushan on yksi kärkihankkeistamme ja tällä ratkaisulla tuetaan myös tätä kärkihanketta tämä korjausvelkarahoitus joka ensi vuonna on siis yhteensä sata miljoonaa euroa tulee todella tarpeeseen se on todettu myös useissa edustajien kannanotoissa talousarvion täydennyksessä tästä sadasta miljoonasta ehdotetaan osoitettavaksi yksityisteiden valtion apuun viisi miljoonaa euroa ja perusväylänpitoon osoitetaan tämä yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa mielestäni nämä ovat oikeita päätöksiä pidän tärkeänä kuten edustaja hoskonenkin ilomantsista kimolan kanavan kunnostamista tällä on merkitystä itä hämeen ja kymenlaakson matkailulle ja elinkeinoelämälle kanavan kunnostaminen avaa myös vesitieyhteyden kouvolasta päijänteen kautta aina viitasaarelle asti tällä on vaikutusta myös elinkeinopolitiikkaan sekä työllisyyteen joten kuuden miljoonan euron panostus on tähän perusteltua tein sisävesiliikenteen kehittämisestä kirjallisen kysymyksen keväällä kaksituhattaviisitoista ministerille erityisesti näiden kanavien osalta tällöin rahoitusta ei vielä luvattu keski suomeen on rakenteilla kuitenkin aivan uusia sellutehtaita muun muassa äänekoskelle varkauteen ja kuopioon jotka tarvitsevat edullista vesiväylää edullisimpana ja vähiten saastumista aiheuttavana kuljetusmuotona suunnitellut tehtaat ovat vesiväylien varrella mikäli yhdistettäisiin päijänne ja saimaa päijänne ja mäntyharju kanavilla pystyttäisiin turvaamaan kuljetukset sisäjärviltä merelle saakka emmekä olisi vain saimaan kanavan varassa tällöin matkailu ja erityisesti suunnitteilla olevat suuret sellutehtaat ja muut teollisuuslaitokset hyötyisivät

arvoisa rouva puhemies on ehdottoman tärkeää että koko suomen liikenneyhteyksien liikenneyhteyksien kehittämiseen panostetaan vihdoinkin merkittävästi tie ja rataverkkoon panostetaan esimerkiksi yhteensä lähes miljardin euron edestä on annettava kiitos siitä että esimerkiksi viitostielle ohjataan korjausrahaa jotta yksi pääväylistämme saadaan vihdoin asialliseen kuntoon myös valtatie kahdellekymmenellekahdelle on löydyttävä rahaa jatkossa tämä alempiasteisen tieverkon kunnostaminen on myös erittäin tärkeää tähän on tällä hetkellä jo viimeiset hetket käsillä tiestön heikon kunnon vuoksi maakuntiin tullaan mahdollistamaan liikenteen kärkihankkeita hallituskauden aikana myös valtion uusilla rahoituskeinoilla arvoisa puhemies suomessa on myös tehtävä liikenneministeriön johdolla niin juna kuin ja koko liikennealalle uudistus jolla lisätään kilpailua ja saadaan liput halvemmiksi jotta matkustajia saadaan vuoroille enemmän on tärkeää että kansalaisia saadaan enemmän myös yksityisautoilun piiristä joukkoliikenteen pariin jo ympäristösyistä arvoisa puhemies maakuntien liikenneyhteyksien jatkuva näivettyminen on saatava loppumaan on tärkeää että esimerkiksi junavuorojen vuosikausia jatkuneen lakkauttamisen sijaan vuoroille asetetaan nyt ennen kokonaisuudistusta velvoiteliikennettä tai näille lopetettaville yhteyksille etsitään korvaavat yhteydet näin esimerkiksi myös kajaani oulu maakuntien asukkaita ei jätetä siis tällä kaudella pulaan yritystoimintaan ja investointien saamiseksi luodaan näitä mahdollisuuksia koko maassa

rouva puhemies haluan edellistä puheenvuoroani täydentää vielä sisävesiliikenteen osalta edustaja kulmalaa haluan kiittää erinomaisesta puheenvuorosta koskien sisävesireittien kehittämistä jos aidon kotimaisen sisävesiliikenteen se tarkoittaa todellakin mäntyharjun kanavan rakentamista jolla yhdistetään saimaan ja päijänteen vesistöt kysymyksessä olisi sellainen liikenneteko joka toisi kahdeksankymmentä prosenttia suomen metsävaroista ympärivuotisen vesiliikennereitin

metsäteollisuuden kilpailukykyä ja pudottaisi kuljetuskustannuksia noin viiden prosentin verran nykyisestä se on juuri se ero joka erottaa millä me muun muassa häviämme ruotsalaiselle metsäteollisuudelle kauppoja maailmanmarkkinoille tänä päivänä se toisi kaksi etua moni pelkää etelä suomen satamissa ja tuolla länsirannikon satamissa vähenisikö vähenisikö liikenne heiltä ei suinkaan vaan se lisääntyisi syöttöliikenne sisävesiltä tulisi laivoja laivoja käyttäen merisatamiin joista liikenne jatkuisi isommilla laivoilla eteenpäin kun liikenne lisääntyisi niin kannattavuus paranisi sen takia tämä hanke on erittäin erittäin sopiva euroopan ten t verkkoon sieltähän ei vaikka perusradan tai perustienpitoon vaan ainoastaan kehittämishankkeisiin joilla luodaan jotain merkittävää uutta esimerkiksi oppositiossa olevien vihreiden hyvien ympäristöperusteiden takia keskusta on näitä periaatteita ajanut koko yli satavuotisen historian aikana ja tähän on moni tullut sen jälkeen mukaan se on hieno asia nämä ten t verkon rahat ovat nimenomaan sellaisia hankkeita varten joilla voidaan kehittää jotain uutta ja merkittävää ja luoda uutta liikennekulttuuria joko ympäristön kannalta tai muuten liikenteen sujuvuuden kannalta nimenomaan sisävesireitistö olisi tätä ajatelkaa suomea tänä päivänä meillä on talvi mennyt kohtuullisen lyhyeksi sisävesiliikenteen kulkumahdollisuudet ovat lähes ympärivuotisia nykyään ja se toisi turistiliikenteen suomen sisävesille sisävesille meillä siis nykyisten sisävesireittien varrella muun muassa rakas kotimaakuntamme pääkaupunki joensuu olisi todella vilkas sisävesiliikennekaupunki tänä päivänä siellä vain harva isompi alus käy kesäisin mutta jos tämä rakennettaisiin meillä kaikki suomen sisävesireittien varrella olevat kaupungit vilkkaita kaupunkeja iisalmi mukaan lukien tämä olisi valtava edistysaskel suomalaisessa liikennepolitiikassa kun pääministeri paavo lipposen aikana tehtiin tutkimus kymijoen kanavoinnista se tutkimus tähtäsi vain ja ainoastaan siihen että sitä kanavaa ei rakenneta siinähän muun muassa kouvolan kohdalla muutamassa kohdassa rakennettiin kanava kuivalle maalle vaikka valtava joki on vieressä se on aivan sama asia kuin yrittäisi rakentaa lentokenttää maan alle yhtä mahdoton tehtävä tässä asiassa voisi todeta että kun järki voittaisi tämän kansakunnan niin me olisimme paljon pitemmällä jos me todella haluamme tätä maata kehittää niin meidän on tehtävä jotain isoa ja se toinen iso asia on jäämerelle rakennettava junayhteys tästähän entinen pääministeri paavo lipponen on tämän pohjoisen ulottuvuuden aikana luonut idean ja se on hyvä idea siitä pitää antaa erikoiskiitos hänelle mutta se pohjoinenkin ulottuvuus on pelkkää sanahelinää niin pitkään ennen kuin tehdään jotakin ensimmäinen teko mikä pitää tehdä on on ehdottomasti suomalainen ratayhteys jäämeren ja siihen ovat norjalaiset tarjonneet meille erinomaisen mahdollisuuden muun muassa kirkkoniemen kautta he ovat ihmetelleet monessa yhteydessä miksi suomi ei rakenna pohjoista rautatietä kohti jäämerta he olisivat valmiita investoimaan oman osansa norjan puolelle suomen ei tarvitsisi omia rahoja panna sinne ollenkaan vaan norja laittaisi omat rahansa saisimme ympärivuotisen sataman pohjoiseen joka olisi valtava edistysaskel kun kuolan niemimaan valtavia luonnonrikkauksia ajatellaan meidän olisi tämä yhteys luotava jos me keskitymme siihen korjaammeko kolme kilometriä tuota tietä tai tätä tietä se on

kaksi ja kymmenelle vuodelle jaettuna sillä ei olisi mitään arvoa suomen vuosittaisessa talousarviossa ja jos ten t verkon rahaa saisi jonkun kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia avustuksena sieltä niin olisi pikku juttu koko suomen budjetissa tällainen valtava hanke suuruusluokka lienee sama kuin rakennettaisiin tämä rautatie jäämerelle mutta molemmat nostaisivat suomalaisen elinkeinoelämän aivan uuteen kukoistukseen ja sellaisia hankkeita tämä maa tarvitsee me emme tarvitse mitään silittelyjä emmekä mitään muutakaan meillä on raaka aineet me tarvitsemme vain hyvät kuljetusväylät ja siihen meillä on luontaiset mahdollisuudet

lahden eteläisen kehätien vt kahdentoista rakentamista suunniteltu vuosikymmenien ajan nykyisin tielinjaus kulkee tärkeiden ja arkojen pohjavesialueiden päällä tiellä kulkee päivittäin paljon rekkoja joiden sisältö aiheuttaisi korvaamatonta vahinkoa pohjavesille erilaisia läheltä piti tilanteita tapahtuu päivittäin vilkkaasti liikennöity tie kulkee lahden kaupungin läpi lähellä on kouluja ja kohta myös uusi matkakeskus avautuu liikenneministeri berner totesi täällä tänään että rahoitusmallit ja erityisesti uusien rahoitusmallien etsiminen ovat keskeinen asia myös liikennehankkeissa tämä kireä taloustilanne vaatii innovatiivisuutta ennakkoluulottomuutta sekä myös vastuunottoa täällä on paljon painotettu sitä että valtion pitää kantaa vastuuta myös liikennehankkeista eikä sälyttää vastuuta kunnille hollola ja lahti pyrkivät kuitenkin toimimaan edelläkävijöinä innovatiivisten liikenne ja rahoitusratkaisujen etsijöinä kunnat ovat tarjonneet hallitukselle mahdollisuutta hyödyntää kuntien kahdenkymmenenkahdeksan prosentin rahoitusta hankkeelle se vaatisi uutta lainsäädäntöä ja uudenlaista otetta suurien tieliikennehankkeiden toteutukseen olen erittäin iloinen arvoisa puhemies siitä että alueen poliittiset päättäjät ja kahden eri kunnan päättäjät sekä myös täällä eduskunnassa niin opposition kuin hallituksenkin edustajat ovat tiukasti tämän hankkeen takana tämän on todennut täällä tänään myös edustaja kari omassa puheenvuorossaan lopuksi arvoisa puhemies hennon sanoa että tämä on sitä alueellista yhteen hiileen puhaltamista etten sanoisi sitä kuuluisaa hollolan henkeä

edustaja mikkonen puhui erittäin hyvin tästä viidentoista miljoonan leikkauksesta ja se tässä miljardikokoluokassa kyllä todella ihmetyttää vielä halusin siihen palata sen verran että tämä viisitoista miljoonaa olisi voitu helposti sisäisillä siirroilla tämän tämän kohdan sisällä hoitaa niin että tästä ei olisi syntynyt mitään tällaista kalabaliikkia mikä nyt on syntynyt suomi on valinnut liikennepoliittisessa linjauksessaan raiteet keskeiseksi liikkumisen välineeksi se on kestävän kehityksen mukaista se on edullista nämä rataverkot ovat kohtalaisessa kunnossa ja niitä parannetaan koko ajan esimerkiksi tämä joensuu varkaus välin rata savonlinnan kohdalta on lähes kokonaan uusittu viime vuosien aikana ja nyt se tällä säästöllä tehdään lähes käyttämättömäksi tämä päätös on kertakaikkisen kummallinen ja sitä on hyvin vaikea ymmärtää sen tähden kyllä yhdyn tähän edustaja mikkosen huoleen ja toiveeseen siitä että vielä tämä peruttaisiin sitten tämä kohtuuttomuus että yksi pieni siuntion kunta joutuu sitten laittamaan omat rahansa koska heillä vaihtoehtoja he ovat kaavoittaneet koko sen aseman seudun sinne on muuttanut uusia perheitä ja kun he ovat saaneet nämä talonsa valmiiksi tulee ilmoitus että heiltä viedään ratayhteys näin ei voi toimia se ei ole enää oikein

arvoisa puhemies rohkenen vielä tähän loppuun ottaa puheenvuoron kun on tullut niin hyviä esityksiä niin hallituspuolueiden edustajilta kuin myös sitten oppositiopuolueiden kansanedustajilta liittyen nyt tähän tähän pääluokkaan tässä aloin vain sitten itse miettimään kun näitä esityksiä vähän summailin että onkohan nyt kuitenkin käynyt niin että

puhutaan aika lailla miljardiluokan uusista hankkeista myös hallituspuolueiden edustajilta tulee aika paljon näitä miljardiluokan hankkeita ja sitten muussa keskustelussa kun täällä salissa on tätä budjettia käsitelty yleensä on ollut niin hyvin niukkaa että ei oikein mitään voida tehdä että nyt tuntuu siltä että kaikkea voidaan tehdä ja sitten kun puhutaan esimerkiksi vaikka tästä viidentoista miljoonan ostopalveluleikkauksesta niin sitä ei mitenkään voida perua koska se on nyt niin ratkaiseva säästö tässä hallituksen säästöohjelmassa että se pitää saada toivoisin hieman jonkunnäköistä johdonmukaisuutta siihen niin kuin me kaikki tiedämme liikennepolitiikka on se tämän maan verisuonisto mikä pitää pitää pyörimässä jotta meillä elinkeinoelämäkin pyörii ja joka puolella suomea on niin asumisen elämisen kuin myös työssäkäynnin edellytykset kyllä se liittyy myös silloin siihen että todella yritettäisiin pitää tämä koko verisuonisto kunnossa eikä niin että esimerkiksi nyt vaikkapa tämän y junan lakkautuksen osalta ihan kohtuuttomaan asemaan laitamme läntisen uudenmaan kuntia siuntio mukaan lukien mutta myös myös inkoo ja myös myös karjaa siinä osana raaseporia olisi hyvä että myös hallituspuolueiden edustajat tämän muistaisivat kun nyt näitä uusia hankkeita ja uusia perusparannuksia paljon myös täällä viljellään mikä on kyllä todella hyvä asia

mukaan lukien se että aktiivisesti haetaan esimerkiksi näihin ten t verkoston hankkeisiin rahoitusta euroopan unionilta

arvoisa rouva puhemies edustaja räsänen puhui kyllä hyvin vielä eräs näkökulma kun jossain kantakaupungilla tai taajamassa joltain ratayhteydeltä harvennetaan vuoroja tai muuta yleensä siellä on valmis linja autoliikenne ja vaihtoehtoja mutta tässä siuntion tapauksessa oppilaiden valtuuskunta kävi täällä kertomassa että heillä ei ole vaihtoehtoja he joutuvat menemään kouluihin monta tuntia aikaisemmin sen tähden että heiltä viedään nyt liikenneyhteydet nämä ovat tällaisia asioita että nämä ovat kohtuuttomia

arvoisa rouva puhemies

ei ole kysymys yhden ihmisen yhdestä kommentista vaan lainsäädännön luotettavuudesta hyvän hallinnon periaatteesta viestinnän avoimuudesta sekä median tasapuolisesta kohtelusta oppositio antoi hallitukselle punaisen kortin koska kyse on jatkuvasta väärästä pelitavasta edellä mainittuja periaatteita kohtaan annamme arvon valtiovarainministeri stubbin anteeksipyynnölle koskien hänen väärää lausumaansa eduskunnan kasvojen edessä jos kysymys olisi vain yhdestä lausunnosta välikysymystä ei tarvittaisi jos luottamuksesta paljon puhuva pääministeri sipilä olisi ollut valmis tuomaan asian eduskunnan käsiteltäväksi välikysymystä ei tarvittaisi mutta oppositio käyttää sille jätettyä työvälinettä jotta asia saadaan eduskunnan käsiteltäväksi ja sen ansiosta eduskunta kansalaiset ja tiedotusvälineet voivat luottaa lainvalmisteluun ja ministereiden sanaan on hieman kyseenalaista syyttää oppositiota sanan valehtelu käytöstä jos kritiikki on liittynyt jatkuvaan väärän tiedon antamiseen esimerkiksi edustaja zyskowicz on itse syyttänyt eduskunnan tietopalveluiden laskelmien pohjalta tehtyjä arvioita kilometrikorvausten ylikompensaation leikkauksilla saatavista säästöistä syksyn suurimmaksi valheeksi humpuukiksi siis syksyn suurimmaksi valheeksi ja humpuukiksi samaan kaatoluokkaan menevät väitteet siitä että oppositio tahtoo vain lisää velkaa tilanteessa jossa hallitus ottaa itse nolla pilkku viisi miljardia euroa kuluvaa vuotta enemmän velkaa esimerkiksi vihreiden vaihtoehtobudjetin ero hallituksen esitykseen on miljoonaa euroa enemmän velkaa mutta sillä on nolla pilkku neljä prosenttia vähemmän talouskasvua heikentävä vaikutus arvoisa rouva puhemies on perustuttava asiantuntijatietoon ei sen sivuuttamiseen ja väheksymiseen sen sijaan että vähätellään dosentteja tai akateemisia talousprofessoreita olisi syytä kuunnella mitä heillä on sanottavanaan hallituksen politiikka näyttää tutkimukselta jonka johtopäätökset on päätetty ennen kuin tutkimusta on edes alettu tehdä tämä heikentää koko eduskunnan ja ministeriöiden uskottavuutta ja sen kautta koko politiikan uskottavuutta kansalaisten silmissä hallituksen politiikkaa on tämän syksyn aikana voinut kuvata kolmella p kirjaimella ensin päätetään sitten pohditaan ja lopuksi perutaan tämänkaltaisen soutamisen huopaamisen voisi välttää harkitsevalla ja hyvin valmistellulla päätöksenteolla hyvä päätöksenteko pitää sisällään myös arvion päätösten vaikutuksista kansalaisiin pääministeri sipilän vastaus kahdestoista kuudetta kaksituhattaviisitoista vaatimukseen selvittää hallitusohjelman vaikutukset tasa arvoon kiteyttää hyvin hallituksen suhtautumisen ylipäänsä omien päätöstensä vaikutusten arviointiin

nyt ensin se uudistus ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi sitten arvioidaan sen suunnitelman vaikuttavuutta totta kai mitä tulee kysymykseen hallintarekisteristä kyse jäävuoren huipusta eduskunnan kansalaisten ja tiedotusvälineiden on syytä olla huolestuneita kun hallintarekisteriä perustellaan virheellisesti avoimuuden ja tiedonsaannin kilpailun lisäämisen sijoittajien kustannusten alentamisen ja eu lainsäädännön kautta ja sanotaan että hallintarekisteri ei heikentäisi nykytilannetta on hyvä asia että hallitus lopultakin tyrmäsi hallintarekisterin tältä osaa mutta toivon että hallitus ottaa tästä opiksi ja keskittyy lisäämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä niin kotimaan kuin eu tason politiikassa hallituksen tulee muun muassa toteuttaa veronkierron vastaisen toimintaohjelman toimeenpano lisäksi sen pitäisi toteuttaa lobbarirekisteri sekä asettaa ministerien ja keskeisten virkamiesten niin pyöröovi ilmiölle stoppi karenssiajan käyttöönoton avulla

arvoisa

oli hyvin hyvin polveilevaa tänään ja varmasti siinä on jokaiselle miettimisen paikka myös mitä tämä keskustelu osaltaan tästä politiikan arvostettavuudesta kertoo ja mitä siitä voi sitten tulkita eri puolilla mutta itse tähän lainvalmistelun avoimuuteen ja siihen onko se asianmukaista tietoon siitä käytiin täällä hyvin paljon hyviä esimerkkejä läpi huonoja esimerkkejä siitä mihin se on johtanut ja tämähän on meidän kaikkien asia tämähän liittyy nimenomaisesti sitten siihen miltä tämä työskentely eduskunnassa ja hallituksessa näyttää minkälaisen kuvan se ihmisille antaa siitä miten täällä toimitaan ja toimitaanko täällä aina oikean tiedon ja aina avoimesti tämän keskustelun kuluessahan pitkälti myös hallitus myönsi niitä puutteita mitä tähän lainvalmistelun avoimuuteen asianmukaisuuteen ja oikean tiedon välittämiseen liittyy ja ihan avoimesti kertoi myös niitä parannustarpeita no sitten kuitenkin tiedämme että jos tilanne on näin että näissä asioissa todella parantamisen tarpeita on niin on kuitenkin asianmukaista että niitä parannustarpeita olisi jo tällä hallituskaudella asianmukaisesti nyt sitten viety eteenpäin ja hoidettu tilannetta paremmaksi liittyen vaikka näihin viime päivinä keskusteltuihin asioihin eri lakien valmisteluprosessista ja siitä miten asiat menevät tältä pohjalta ja pitkälti siltä pohjalta sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsen tuomioja omassa ryhmäpuheenvuorossaan perustellusti nosti esille tässä ryhmäni puolesta esitän nyt seuraavanlaista epäluottamuslausetta eduskunta toteaa että lainvalmistelun avoimuutta asianmukaisuutta sekä oikean tiedon välittämistä koskevan välikysymyksen yhteydessä käydyssä keskustelussa hallituksen myöntämien parannustarpeiden ja sen tähänastisen toiminnan välillä on ristiriita eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta

tämä välikysymyskeskustelun sisältö olisi voitu käydä mikäli pääministeri olisi antanut asiasta ilmoituksen kun tätä ei tullut on keskustelu käyty asiasta vasemmistoliiton ja vihreiden tekemän välikysymyskeskustelun kautta hyvää käydyssä keskustelussa on se että eduskunnan lainvalmisteluun aiotaan jatkossa kiinnittää paremmin huomiota kannatan edustaja räsäsen tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa rouva puhemies tämä välikysymys on tarpeeton jos tästä jotain hyvää on sanottava niin se liittyy tähän keskusteluun meidän kaikkien vastuusta siitä mitä me sanomme ja millä tavalla koko tämän syksyn aikana keskustelu on ollut repivää hajottavaa eikä eduskunnan arvovallan mukaista kuten monet muutkin kansanedustajat minäkin olen saanut kuulla kansalaispalautetta tästä riitelevästä ja epäkunnioittavasta käytöksestä toisiamme kohtaan se on ollut kyllä tämän syksyn raskaan yleinen ilmapiiri täällä joka on tehnyt tästä työskentelystä oikeasti sellaista että välillä pohtii emmekö me todellakaan pysty parempaan kun olin aikanani täällä vuosina kaksituhattakolme avustajana ja usein seurasin keskustelua työhuoneessani tai lehtereillä niin siihen aikaan vielä keskustelukulttuuri täällä oli kunnioittavaa oltiin aidosti eri mieltä mutta ei tölvitty toisia mentiin kahville ja asiat puhuttiin asiallisesti toivoisin että tällainen kunnioituksen kulttuuri voisi palata tähän taloon lopuksi haluan lainata ystäväni sanoja joka kerran totesi eräässä tilaisuudessa näin eiköhän lopulta ole kuitenkin niin että meissä kaikissa on niin kirkkaana läsnä meidän pimeä puolemme on sivistynyttä hallita tätä pimeää puolta ja pitää se poissa näkyvistä varsinkin näin arvovaltaisessa työssä